lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen toinen asia asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle muut valiokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan asian käsittely keskeytettiin eilen kahdeksastoista yhdeksättä kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelu jatkuu nyt nopeatahtisena etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen kolme seitsemännestätoista asiasta nyt siis keskustelu jatkuu meillä on täällä ministerivieraita ja pääministeri sipilä aloittaa olkaa hyvä ja myös esittelypuheenvuorot ovat viisi minuuttia

arvoisa puhemies eilen kerroin että budjettiriihen yhteydessä hallitus totesi saavuttavansa kunnianhimoiset taloustavoitteensa velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen on jo taittunut suomen veroaste ei ole noussut vaan se on laskenut piste velkaantumiselle tulee laskentatarkkuuden puitteissa jo ensi vuonna mutta valtiontaloudessa meillä riittää edelleen tekemistä me olemme käytännössä jo saavuttaneet kunnianhimoiset työllisyystavoitteemme työllisyysaste on tällä hetkellä paras noin kolmeenkymmeneen vuoteen kestävyysvajeen kuromisessa ollaan myös oikealla uralla strateginen hallitusohjelma on osoittanut toimivuutensa tuloksia tulee kun asetetaan selkeät tavoitteet ja niiden eteen tehdään määrätietoisesti ja nöyrästi töitä esimerkiksi tälle hallitukselle työllisyysastetavoite ei ole ollut numero numeroiden joukossa vaan sitä on seurattu tarkasti ja sen eteen on tehty kymmeniä ja kymmeniä yksittäisiä työllisyyttä edistäviä tekoja arvoisa puhemies hallitus päätti tehostaa itämeren ja sisävesien suojelua jotta niiden tila paranisi itämeren ja sisävesien suojelussa aloitetaan kolmelle vuodelle yhteensä neljänkymmenenviiden miljoonan euron ohjelmakokonaisuus jonka ensimmäiseen osaan osoitetaan viisitoista miljoonaa euroa

kestävän kehityksen budjetointia ja mittareita olen ylpeä siitä että olemme saaneet ensimmäistä kertaa keskitetysti kestävän kehityksen arviot osaksi budjettikirjaa se on muuten kova juttu tämä on alku sille että saamme bruttokansantuotteen rinnalle muitakin tärkeitä indikaattoreita on aivan selvää että bruttokansantuote ja erilaiset kasvua kuvaavat mittarit eivät mittaa hyvinvointia riittävällä tavalla

talousarvioesityksessä hiilineutraaliuteen ja resurssiviisauteen liittyviä tavoitteita edistetään yhteensä noin seitsemällä miljardilla eurolla selvästi suurimmat toimenpidekokonaisuudet ovat energia ja ilmastostrategian sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman toteuttaminen sekä biotalous ja cleantech ratkaisut

nyt tämä asia korjataan ei omistavan perheenjäsenen asema muuttuu yrittäjästä palkansaajaksi yrittäjät ovat odottaneet tätä uudistusta vuosikausia päätimme myös mittavista toimista suomalaisen ruuantuotannon turvaamiseksi maatalouden kannattavuus on jatkunut pitkään heikkona viimeksi eilen tapasin maatalouden edustajia keskustelimme kestävistä ratkaisuista tähän ongelmaan hallitus on pyytänyt niitä myös vuorineuvos reijo karhiselta hänen esittämistään toimista toimista osa päätettiin laittaa jo budjettiriihessä toimeksi karhisen työ jatkuu arvoisa puhemies myös seuraavalle vaalikaudelle tarvitaan strateginen hallitusohjelma ja strategiset tavoitteet isot strategiset tavoitteet pitävät koalitiohallituksen tavoitteet kirkkaina ja kaikki tietävät missä kohdin mennään toivonkin että kaikki puolueet valmistelevat jälleen kerran oman strategisen hallitusohjelmansa minusta tuolta listalta täytyy löytyä jälleen ainakin satatuhatta uutta työpaikkaa ja esimerkiksi perusturvan uudistaminen

nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta

arvoisa puhemies pääministeri sipilä meidän kaikkien mielestä täällä on hienoa se että talous kasvaa ja työllisyys paranee siitä kenen ansiota se on on turha kiistellä hienoa että näin on tapahtunut ja tapahtuu tästä eteenkinpäin toivottavasti pitkään mutta pääministeri sipilä te olette puhunut useasti itsekin siitä että alustatalous alustatalous ja teknologinen kehitys haastavat suomalaista yhteiskuntaa ja vaativat sellaisia ratkaisuja joilla pärjätään tulevaisuudessa sdplle on tärkeätä että kaksituhattakolmekymmentä luvullakin suomalaiset

miksi te ette ole tämmöisiä isoja liikkeelle nyt tässä viimeisessä budjetissa nyt olisi ollut tilaisuus siihen että olisi voinut varhaiskasvatuksesta lähtien koko koulutuspolkua kaksituhattakolmekymmentä luvulle rakentaa niin kuin sdp on esittänyt olisi voinut myöskin sosiaaliturvauudistuksen pistää liikkeelle nyt tällä vaalikaudella nämä olisivat olleet tärkeitä asioita

arvoisa puhemies todellakin talous kasvaa ja vienti vetää pyörät pyörivät eilen keskustelussa todettiin että hämmentävää on että kaikkien näiden hyvien lukujen keskellä täällä käy ilmi että joka kolmannen suomalaisen käytettävissä olevat tulot ensi vuonna tulevat vähenemään tähän vuoteen verrattuna siis joka kolmannen ja liittyen hallituksen toimiin ja tämä tieto ei ole siis minulta vaan valtiovarainministeriöltä on hämmentävää

ovat ensi vuonna vähenemässä nyt jään kysymään onko tässä hallituksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden politiikassa jotain tämmöinen on mahdollista onko hallitus puhunut tästä asiasta että pitäisikö kääntää kurssia jotta tästä talouden hyvästä tulisi kaikille kansalaisille jotakin eikä niin että kaikkein pienituloisimmat ensi vuonna saavat vähemmän rahaa kuin tänä vuonna

arvoisa puhemies jatkaisin vielä tuosta edustaja heinäluoman havainnosta että että hallitushan tilasi selvitysmies juho saarelta ohjelman eriarvoisuuden vähentämiseksi lopputulos kuitenkin hallituksella on se että kaikkein pienituloisin kansanosa menettää tässä budjetissa nyt kysymys kuuluu onko tämä raportti luettu onko se ymmärretty onko ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin käytäntö ainakin näyttää toista muutenkin tuntuu ihmeelliseltä että kun tässä budjettikirjassa jo todetaan että kasvu puolittuu budjettivuonna ja hidastuu sitä seuraavana vuonna niin tarvitaan ne isot viisi uudistusta joita sdpkin on esittänyt maksuton toinen aste oppivelvollisuutta pidentämällä varhaiskasvatusuudistus perhevapaauudistus sosiaaliturvauudistus ja kannustava verouudistus

valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja edustaja kalli
arvoisa puhemies tämän hallituksen strategia oli ensinnä vakauttaa suomen talous ja synnyttää sen kaltaiset mahdollisuudet joilla sitten myöhemmin on mahdollisuus perusturvaa uudistaa ja ja parantaa jos olisi tehty niin kuin oppositio edellyttää meillä ei olisi vain vaan sata prosenttia ihmisiä joidenka tulot olisivat tippuneet kysynkin pääministeri nyt kun talous on vakautettu minkälaista talouskasvua ja työllisyyttä seuraavalla vaalikaudella tarvitaan jotta perusturvaa voidaan merkittävästi parantaa ja voidaan näiden ihmisten jotka ovat tämän turvan varassa asemaa parantaa mikä työllisyysaste pitää olla mikä talouskasvu ja minkä verran tuottavuutta pitää seuraavan neljän vuoden aikana parantaa jotta tähän huutoon voidaan

arvoisa puhemies on todella hienoa että on saatu talous tähänkin malliin missä se nyt on ja nyt olisi ollut kyllä erinomainen mahdollisuus panostaa tulevaisuuteen sillä lailla että tässä teidän viimeisessä budjetissanne olisi reilut panostukset koulutukseen tutkimukseen ja innovaatioihin onko arvoisa pääministeri tämä panostus koulutukseen ja tutkimukseen teidän mielestänne investointi jos jos on niin miksi siihen ei ole oikein todella panostettu nyt kun on liikkumavaraa kuitenkin jonkin verran toisaalta meillä on syrjään jääneitä syrjään jätettyjä nuoria tavattoman paljon mikä on se linja millä hallitus aikoo vetää mukaan ne ihmiset ne suomalaiset nuoret jotka syrjään tästä yhteiskunnan kehityksestä niin että heidät todellakin otetaan mukaan eikä heitä jätetä kymmeniksi vuosiksi vain kuluttamaan ilman että he tuottaisivat niin kuin heidän halunsa varmasti olisi arvoisa rouva puhemies ensin kysymys tänä kesänä hyvin ajankohtaiseksi tulleesta asiasta maataloudesta jonka kannattavuusongelmista pääministeri tässä jo mainitsikin

yksi toimenpiteistä on palauttaa kaksikymmentä miljoonaa euroa energiaveron palautuksina vuodelta kaksituhattakahdeksantoista niin miten se auttaa niitä viljelijöitä joihin satovahingot ovat kolahtaneet kovasti mutta jotka ovat edistyksellisesti siirtyneet uusiutuvan energian käyttöön esimerkiksi biokaasun käyttöön nämä viljelijäthän eivät tuota palautusta saa lainkaan ylipäänsä toteaisin että hallitus ei ole ilmastonmuutoksen torjuntaan ryhtynyt riittävällä vakavuudella miksi tämä hallitus ei ole ryhtynyt esimerkiksi satojen miljoonien eurojen haitallisiksi ja tehottomiksi todettujen yritystukien leikkauksiin ja siirtämään niitä rahoja tehokkaisiin ilmastotoimenpiteisiin

puhemies valtiovarainvaliokunnan delegaatio oli viime viikolla muun muassa komissiossa ja komissio oli erittäin huo lissaan muutamista asioista ensinnäkin kun tk menot muualla nousevat meillä ne laskevat kun korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä ikäluokassa kolmekymmentä

on se minkä takia tämä hallitus on tahtonut ja halunnut ajaa pienempiä sairaaloita alas on tehty päätöksiä jotka käytännössä merkitsevät että potilaat joutuvat matkustamaan pitempiä matkoja potilasturvallisuus heikkenee pienemmissä sairaaloissa ja lääkärit lähtevät pakoon arvoisa hallitus arvoisa pääministeri miksi keskusta on halunnut ajaa aluesairaaloita alas tällä tavalla teillä on vielä mahdollisuus korjata nämä liikkeet on kyse sellaisista paikkakunnista kuin raahe forssa iisalmi pietarsaari kouvola ja niin edelleen toivoisin että hallitus vielä tältä osin muuttaisi

puhemies vaikka työllisyys todellakin on parantunut niin silti heikoimmissa kansanryhmissä se on heikentynyt hallitus on tehnyt toimia sen eteen että ihmiset pääsisivät töihin niitä kutsutaan aktiivimalli ykköseksi ja aktiivimalli kakkoseksi
jos ihmiset eivät kuitenkaan halustaan huolimatta ja yrityksistään huolimatta löydä työpaikkaa tai saa toimenpiteitä jotka edesauttaisivat heitä työnsaantiin heiltä viedään elämisen mahdollisuus leikataan tukia nyt haluaisin kysyä varsinkin ministeri lintilältä kun teidän puolellanne niitä uusia työpaikkoja pitäisi olla ja syntyä onko teillä tarjota hallitukselle sitten sellaisia työpaikkoja

arvoisa rouva puhemies vain työtä tekemällä tämä maa lopulta selviää tulevaisuudenkin haasteista työllisyys on vahvistunut ja työpaikkoja on tällä hetkellä paljon mutta työttömien osaaminen ja

kohtaa ja ja on hyvä että nyt tätä osaamista vahvistetaan niin täydennyskoulutuksella kuin uudelleenkoulutuksellakin niin että jokainen saisi työtä kun niitä työpaikkoja tällä hetkellä itse asiassa kaikissa meidän maakunnissamme vapaana on haluan antaa kiitosta hallitukselle siitä että tämä yrittäjien perheenjäsenten sosiaaliturvakysymys laitetaan nyt vihdoin kuntoon se on ollut iso ongelma monelle yrittäjäperheelle kiitosta annan myös siitä että osaaminen ja sivistys nostetaan nyt jälleen yhdeksi kärjeksi ja itse asiassa tutkimukseen ja osaamiseen kohdennettiin budjettiriihessä suurin yksittäinen lisäpanostus se kertoo tästä oikeasta suunnasta

arvoisa puhemies pääministeri peräänkuulutti kaikilta puolueilta perusturvauudistuksen vaaliohjelmiinsa ja asia on tärkeä koska me kaikki tiedämme että suomalaisessa sosiaaliturvassa on kannustinongelma lisäksi suomalaista sosiaaliturvaa on vaikea ymmärtää jokainen hallitus on lisännyt ja vähentänyt etuisuuksia sitonut indekseihin ja jäädyttänyt indeksit kulloisenkin taloustilanteen vaalilupausten ja kansalaispalautteen mukaan tämä on johtanut siihen että tukien hakeminen ja etuisuuksien myöntäminen muodostavat yhteiskuntaan melkoisen byrokraattisen prosessin kristillisdemokraatit ehdottaa uudenlaista mallia joka korvaisi perusturvan sirpalemaisuuden sirpalemaisuuden ja lisäisi työnteon kannustimia nykyisestä työikäisten ja työkykyisten tukijärjestelmästä tulisi päästä selkeään ja yksinkertaiseen yhden tuen järjestelmään kdltä löytyy tällainen kysyn eikö tämä kelpaisi malliksi myös pääministeripuolueelle

puhemies onhan tämä nyt perin juurin kummallista satatuhatta uutta työpaikkaa syntyy ja vieläpä eilen täällä oppositio valitti jopa siitä että kansalaisten mielestä suomi on maailman onnellisin maa jo sekin on nyt oppositiolle ongelma kyllä kansa tietää sen että suomi on maailman onnellisin maa ja tietää myös sen että yli satatuhatta uutta työpaikkaa on syntynyt jos se jonkun ansiota on niin se on tämän hallituksen ansiota koska oppositio siihen ainakaan ei ole voinut vaikuttaa edustaja rinne meidän ei tosiaan tarvitse siitä kiistellä koska se voi olla hallituksen ansiota mutta opposition ansiota se varmasti ei ole

arvoisa puhemies huomaan että edustaja elo on ottanut aika kirjaimellisesti sen mitä valtiovarainministeri orpo eilen sanoi hänhän nimittäin antoi vähän ymmärtää että oikeastaan tämä johtuu tupakkaverosta mutta edustaja elo niin ei ole ei tämä johdu tupakkaverosta kun katsoo ne valtiovarainministeriön laskelmat niistä käy ilmi että kaksi suurinta tekijää ovat toimeentulotuki ja kansaneläkkeet teidän

väärin perustein syyllistetään tupakoivia lisäksi haluan huomauttaa että onneksi suomen kansasta kolmasosa ei tupakoi

arvoisa puhemies tämän hallituskauden alussa hallitus petti petti röyhkeästi ne lupaukset mitä hallituspuolueet antoivat vaaleissa koulutukseen panostamisesta ja nyt on syvä huoli että hallitus ei ole korjaamassa näitä virheitään siinä että se on leikannut tämän hallituskauden aikana voimakkaasti pienituloisilta perusturvasta indeksijäädytykset edelleen jatkuvat se on leikannut voimakkaasti koulutuksesta ja korkeakoulujen indeksijäädytykset edelleen jatkuvat eli perusrahoitus edelleenkin heikkenee yhteensä on leikattu jo lähes miljardi euroa vuositasolla koulutuksesta ja monissa oppilaitoksissa edelleen taseissa

jos nykyinen hallitus olisi jatkanut edellisen hallituksen linjalla niin mehän olisimme kreikan tiellä edellisen hallituksen aikana satatuhatta työtöntä ja tämä rinteen rinteen vetoomus siitä että olisi pitänyt jatkaa sdpn linjalla olisi tarkoittanut sitä että lisää velkaa enemmän ja enemmän ja sehän olisi ollut katastrofi ennen kaikkea lasten ja nuorten kannalta se että meillä suomeen on syntynyt satakaksikymmentätuhatta työpaikkaa on tarkoittanut sitä että kolmesataa viiva neljäsataatuhatta suomalaista voi paremmin sekä henkisesti että taloudellisesti kaikella tavalla myönteisesti pitää myös muistuttaa siitä että kyllä tosiasia on että vahva talous on paras turva köyhille ja tulonsiirtoja saaville ihmisille se on paras turva ja sen takia on ollut aivan välttämätöntä että hallitus on pistänyt talouden perustan kuntoon nyt voidaan katsoa tulevaistuuteen toivottavasti sdplläkin löytyisi vähän tulevaisuusnäkemystä eikä vain sitä että lisää rahaa sinne tänne sillä sillä linjalla ei kyllä suomalainen

tämä on kummallista että keskustajohtoinen hallitus leikkaa perusturvasta niin että kolmannes kansasta menettää tulojaan ja nimenomaan se heikoin kolmannes toimeentulon näkökulmasta haluan sanoa teille edustaja rantakangas että kannattaa tutustua sdpn tulevaisuusohjelmaan osaamispolku kaksituhattakolmekymmentä kertoo siitä millä tavalla satsataan osaamiseen tutkimukseen tuotekehitykseen nostetaan takaisin ja palautetaan koulutuksen ja tutkimuksen kunnia keskeisiä asioita joilla pärjätään tulevaisuudessa me tarvitsemme on aivan oikeassa siinä että on hyvä jos kaikilla puolueilla on näkemyksiä perusturvan kehittämisestä ensi vaalikaudella mutta teiltä se vielä puuttuu edustaja rantakangas missä on keskustan malli tälle perusturvauudistukselle

arvoisa puhemies on tässä todella eri tunnelma kuin neljä vuotta sitten on eri tunnelma silloinhan vaaleihin mentiin sillä tavalla että joka puolue mietti omia leikkaus ja säästölistojaan jopa siellä vasemmalla teitte esityksiä siitä mistä pitää leikata mutta olette kyllä siitä huolimatta jokseenkin kaikkia säästöjä vastustaneet täällä mutta tilanne oli silloin se että oli pakko miettiä mistä säästetään nyt suomi on aivan toisessa kunnossa aivan toisessa kunnossa nyt on jopa varaa vähän käydä keskustelua siitä miten voitaisiin parantaa asioita mihin voitaisiin vähän panostaa enemmän ja tulevissa vaaleissa voidaan keskustella todella aivan toisessa hengessä ja eihän se ole tullut itsestään arvoisa puhemies vaan se on vaatinut vaikeita säästöjä isoja uudistuksia mutta lopputulos on aika hyvä sanotte mitä sanotte mutta onhan suomi paljon paremmassa kunnossa työllisyys kasvaa talous kasvaa velkaantuminen on saatu hallintaan aivan toista kuin neljä vuotta sitten voitte te hallitusta moittia mutta on tuo porukka ja tämä porukka jotain oikeinkin tehnyt

täällä hallituspuolueiden edustajat toistavat että vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä mutta niin hyvää taloudellista tilannetta ei ilmeisesti olekaan että hallitus olisi valmis huolehtimaan sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta me olemme keskellä suhdannehuippua taloustieteilijöiden mukaan ja siitä huolimatta te pidätte edelleen voimassa sosiaaliturvan indeksijäädytykset miten te tämän perustelette suomen pienituloisille kyllä se keskeisin ero opposition ja hallituksen välillä on juuri sosiaalinen oikeudenmukaisuus me olemme toistuvasti esittäneet että olisi mahdollista tehdä tasa arvoa lisäävää politiikkaa myöskin olemassa olevan budjetin parametrien sisällä

on päässyt töihin ja kuinka paljon se on vaikuttanut jokaisen ja heidän perheenjäsentensä elämään lämpimästi todellakin suosittelen että kuuntelisitte myöskin niitä hallituksen loppuajan toimia nyt on tehty paljon hyviä uudistuksia jos ihan juuri pari talous on noussut se on ollut se kiky sopimus joka on on lähtenyt liikkeelle kääntänyt suuntaa nyt tehdään lisää toimia perheenjäsenten osalta nyt tehdään kenties toimia myöskin työllistämisen rohkaisupakettiin liittyen pieniin yrityksiin helpompaan rekrytointiin

kansanedustaja rinne sanoi että kun sotu uudistusta tehdään niin katsotaan vaikutukset ajan myötä että mitä vaikutuksia sotu uudistuksella on olisinkin kysynyt eikö tehdä samalla tavalla tämä työmarkkinareformi katsotaan vaikutuksia jos meneekin hyvin ja tulee lisää työpaikkoja ulotetaan se myöskin suurempiin yrityksiin emmekö voi tehdä

arvoisa puhemies minä haluan kyllä kiittää yhdestä asiasta pääministeriä ja se on se että tämä kestävä kehitys näkyy tässä talousarviossa uskon että tulevaisuusvaliokunnan kanssa tehty yhteistyö on omalta osaltaan mahdollistanut vai kuinka näin ainakin itse ajattelen mutta edelleen on paljon tekemättä kestävän kehityksen näkökulmasta asia tulisi valtavirtaistaa niin että esimerkiksi hyvinvointitalous joka on osa kestävää kehitystä ei olisi vain stmn asia niin kuin se nyt näyttää vähän tuossa budjettikirjassa olevan vaan se olisi huomioitu kaikissa muissakin ministeriössä tavoitteenahan tulisi olla että kestävä kehitys olisi osa kaikkea lainsäädäntöä joka ikistä lakiesitystä joka tulee tänne eduskuntaan minun mielestäni tämä ei vielä toteudu tarvitsemme lainsäädännön arviointikriteeristöön paljon selkeämmin kestävän kehityksen idean oletteko samaa mieltä tästä asiasta
arvoisa rouva puhemies edustaja heinäluoma en ole tutustunut niin tarkoin kuin te näihin vmn lukuihin mutta se on aivan selvää että kun mainitsitte toimeentulotuen niin sen indeksiä ei ole jäädytetty eli ne jotka ovat toimeentulotuen varassa ovat saaneet indeksikorotukset sitten tupakan hintaan on ihan selvää että jos tupakan hintaa alennettaisiin mitä te ilmeisesti sitten vaaditte niin se parantaisi pienituloisista osan tilannetta sitä paitsi teillä oli aivan väärät prosentit tupakoivien määrästä mutta ei mennä nyt siihen

sosiaaliturvauudistusta ettekö ole kuulleet että toimihanke on nimenomaan käynnissä tätä pohjustamassa ja siellä on teidänkin edustajanne ja sitten edustaja rinne kysyin eilen mistä teidän demokratiakäsityksenne on peräisin kun olette sitä mieltä että hallituksen ei pidä puuttua sellaiseen lainsäädäntöön joka koskee työelämää ette eilen vastannut nyt teillä on siihen tilaisuus

puhemies edustaja kaikkonen piti upean puheenvuoron hän kiihdytti itse itsensä sellaisiin sfääreihin että lopuksi varmaan itki omalle puheenvuorolleen ja antoi itse itselleen seisovat aplodit mutta se mikä teiltä unohtui oli itse asiassa puheen sisällön oleellinen nimittäin se että pitäisi arvioida jos ajatellaan sitä edellistä hallitusta joka itse asiassa teki isommat sopeutukset kuin nykyinen hallitus ja katsotaan kuinka paljon veroja korotettiin ja leikattiin niin siellä oli isommat sopeutukset mutta joka kerta tehtiin tulonjakoarviot sosiaaliset arviot arviot köyhyydelle ja tämä hallitus joka näin teki vähensi köyhyyttä ja kavensi tuloeroja se laittoi neljäsataa miljoonaa euroa lisää perusturvaan kun nykyinen hallitus on leikannut kolmesataa miljoonaa euroa indeksileikkauksina siis se neljäsataa miljoonaa euroa

hallitus jatkaa tässä vuoden kaksituhattayhdeksäntoista budjettiesityksessään samalla johdonmukaisella ja tasapainoisella linjalla jonka se on valinnut vienti vetää nyt hyvin ja suomen kilpailukyky suhteessa kilpailijamaihin on selvästi parantunut ja yhä useampi on päässyt työn syrjään kiinni on se ihme ettei vasemmistopuolueissa tästä ollenkaan iloita täällä perusturva on pidetty kohtuullisessa kunnossa tässäkin tilanteessa minkä edellinen hallitus aiheutti sitten vielä maataloudesta on tärkeää että kriisitukea annetaan mutta vielä tärkeämpää olisi että maatalouden kriisinkestokyky pitkällä tähtäyksellä saataisiin paranemaan ja on tärkeää että vuorineuvos karhinen käy nyt kaikki asiat läpi ja kääntää kaikki kivet ja pohditaan maatalouden tulevaisuutta syvällisemmin etelä euroopassa on tulossa kuivuus lisääntyvä kuivuus ja suomen maatalouden säilyttäminen on entistäkin tärkeämpää

arvoisa puhemies hallitus puhuu tärkeästä asiasta eli työllisyyden parantamisesta silti en näe panostuksia siihen että voisi liikkua työn perässä asuminen kallistuu lämmityspolttoaineveroa korotetaan liikkumista ei helpoteta koska polttoaineveroa ei lasketa vaikka

aiotte toimia kun vuosina kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista pelkästään turvapaikkakulut ja kotoutuskulut ovat yksi pilkku neljä miljardia eli saman verran kuin ensi vuoden velka miten te aiotte nyt toimia olette ilmoittanut että varaudutte neljääntuhanteen uuteen ihmiseen toimia kiitos pääministeri
otetaan neljä vastauspuheenvuoroa tässä vaiheessa sen jälkeen ehkä kahden ministerin kahden ministerin vastaukset jos tarve vaatii

arvoisa rouva puhemies kun kuuntelee tätä salia ei voi ymmärtää sitä mitä tuolta suomenmaasta kuuluu vasemmisto parkuu ikään kuin suomi olisi kaikkein surkeimmassa tilassa lehtiä lukemalla se ei selviä olen kiertänyt kahdeksankymmentä paikkakuntaa olen ollut idässä lännessä pohjoisessa ja etelässä ja joka puolella kuuluu positiivista ihmiset ovat iloisia ihmiset ovat onnellisia työpaikkoja on tarjolla ja kaikki se vasemmiston parku on puhtaan populismin tuotetta suomi on kasvanut erinomaisesti meillä on erinomaiset pisteet me olimme viime viikolla euroopassa siellä kehuttiin suomea oikein ritirinnoin kerrottiin siitä kuinka kiky tuotti suomelle aseman euroopan kasvun kärjessä mutta yksi ongelma on pääministeri sipilä siellä kajaanissa yritykset eivät saa työntekijöitä rovaniemellä työtä olisi tarjolla ja eilen tapasin yrittäjiä ja he kertoivat että kemissä ei saa konepajoille työmiehiä kun ei ole ammattitaitoa nyt on tämä kohtaanto ongelma minkälaisia toimia hallitus aikoo tehdä sen eteen että suomen kolmesataaviisikymmentätuhatta

arvoisa puhemies digitaalinen eurooppa ohjelma mielenkiintoista luettavaa ja tiedän että asiaa pohditaan parhaillaan sekä vnkssa että temissä ja lvmssä ja niin poispäin digitalisaatio robotisaatio tekoäly ovat kaikki näitä megatrendejä jotka haastavat yhteiskuntaamme sen rakenteita mutta myöskin esimerkiksi työmarkkinoita työpaikkoja lähtee mutta uusia myöskin syntyy ja tätä suotuisaa kehitystä voidaan edesauttaa satsaamalla riittävästi tutkimukseen ja kehitykseen tällä saralla hallituksen tavoitteena on neljän prosentin bkt tason saavuttaminen vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä tämä tahti vaikuttaa liian hitaalta rkpn mielestä tämä tavoite pitäisi saavuttaa jo vuonna jotta suomi pysyisi mukana tässä kehityksessä ja mieluiten sen sen etulinjassa jonne me kuulumme arvoisa pääministeri ja hallitus millä tavalla tämä robotisaatio digitalisaatio tekoäly suotuisa kehitys tk tämä kokonaisuus näkyy ensi vuoden talousarviossa sillä tavalla että

arvoisa rouva puhemies työelämä on todellakin muuttumassa siitä kahdeksasta neljään rytmistä paljon monimuotoisemmaksi ja tänä päivänä on paljon sellaisia henkilöitä jotka tekevät osa aikaisesti yrittäjyyttä ja ovat osittain työsuhteessa tekevät toimeksiantoja on ruvettu puhumaan kevytyrittäjyydestä tässä on tietysti se riski tuleeko sitten sosiaaliturva ja myöskin eläketurva huolehdittua ja kun katsotaan näitä niin sanottuja kevytyrittäjiä niin siellä aika monella ne tulot kuukaudessa jäävät siihen tuhanteen euroon niille kieppeille harmillisesti työministeri lindström nyt poistui joksikin aikaa tuonne jonnekin käytävään mutta olisin kyllä halunnut kuulla hallitukselta miten tähän haasteeseen ollaan vastaamassa meillä yhä suurempi joukko ihmisiä tekee tämäntyyppisiä monimuotoisia työsuhteita ja vähän harmittaa ja pelottaakin se että nuoret eivät ehkä ymmärrä sitä että se eläketurva kertyy pitkältä ajalta ja sosiaaliturva saattaa jäädä vaillinaiseksi olisin mielelläni kuullut miten tähän

työmarkkina asioissa asiat valmistellaan kolmikantaisesti sopimusyhteiskunta on ollut se keskeinen menestystekijä jolla suomi on noussut sieltä orjatyöstä tuhatyhdeksänsataa luvun alusta tähän tilanteeseen missä tällä hetkellä ollaan ne kokemukset jotka tuhatyhdeksänsataa luvun alkuun liittyvät ovat osoittaneet meille sen että kannattaa hakea kompromisseja kompromisseja sopimalla oikealla tavalla valmisteluun kaikki mukaan ottaen tämä hallitus on toiminut pakkolakien työttömien etuuksien leikkauksien suhteen yksipuolisesti nyt viedään yksipuolisesti eteenpäin työsuhdeturvan heikentämisiä ne ovat asioita joita minä en hyväksy minun mielestäni kolmikantainen valmistelu näissä asioissa on järkevä oikea tapa ja sitä tarkoitin kun sanoin että suutari pysyköön lestissään valtiosääntöä pitää kunnioittaa meillä on kaikilla valtiollisilla

ole myöskään veto oikeutta vaan vaan pitää päästä pitää päästä eteenpäin tämän hallituskauden aikana on tehty kymmeniä ja kymmeniä työllisyyttä edistäviä toimia joita yksittäisinä toimina täällä salissa on vähätelty mutta jos jos tehdään kahdeksankymmentä tointa ja ja jokaisen niistä työllisyysvaikutus on keskimäärin tuhat niistä tulee työllisyysvaikutuksina näin me olemme tehneet olemme tehneet isoja asioita ja runsaslukuisen määrän pienempiä asioita jotka ovat vieneet asiaa eteenpäin ja näkyvät tuloksissa kenen ansiota se on sillä ei ole mitään väliä kunhan kunhan on päästy tänne se on ihan selvä asia että jos emme olisi näissä luvuissa niin ainakin se osoite kenen syytä se olisi olisi ihan selvä minkälainen kehitys tästä eteenpäin pitäisi olla jotta meillä syntyy budjettiin enemmän pelivaraa pitää muistuttaa että tässäkin budjetissa yksi pilkku neljä miljardia otetaan edelleenkin velkaa tosiaankin suhdannehuipussa olisimme totta kai ihan erilaisessa tilanteessa ellei se lähtötilanne olisi ollut niin surkea mistä lähdettiin liikkeelle tulevaisuusinvestointeja tehdään noin sadalla miljoonalla eurolla koulutukseen tutkimukseen tuotekehitykseen business finlandiin suomen akatemiaan tämä suunta meidän pitää kääntää meillä on noin kymmenen vuotta ollut laskeva

suhteessa bruttokansantuotteeseen se se kääntyy nyt näillä päätöksillä näin olemme sen arvioineet että että kun yksityinen sektori lähtee siihen mukaan normaalisuhteella niin tämä kääntyy ja silloin me lähdemme kohti sitä wallinin mainitsemaa neljää prosenttia onko kaksituhattakolmekymmentä liian hidas tahti jos me pystymme pitämään seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteesta kiinni ensi kaudella noin kahden prosentin kasvusta niin tulee varaa näihin investointeihin tulee sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tekoihin varaa tulee varaa sotu uudistukselle tulee varaa perhevapaauudistukselle mutta se edellyttää sitä että me pidämme kiinni nyt tästä vauhdista missä tällä hetkellä olemme me olemme ylittäneet joka kerta valtiovarainministeriön ennusteen seuraavan vuoden kasvusta ja se on hyvä linja mutta minä uskon että tämmöinen kolmen prosentin kasvuvauhti on epärealistinen pitkässä juoksussa kahden prosentin kasvuun me kyllä pystymme mutta se ei synny itsestään tarvitaan töitä sen eteen mäkisalo ropponen kestävän kehityksen mittari tulee tuoda syvemmälle budjetointiprosessiin olen siitä samaa mieltä toinen asia mikä meidän budjetointiprosessista puuttuu on valtion omaisuuden eli taseen järkevämpi käyttö tällä vaalikaudella valtion yhtiöomaisuuden arvo on kasvanut noin kahdeksan pilkku viisi miljardia euroa sieltä meillä olisi kyllä varaa käyttää esimerkiksi tutkimus tuotekehitys ja infrarakennukseen kunhan me yhdessä sovimme siitä mallin niitä malleja ei ole vielä ollut mutta toivon että seuraavalle vaalikaudelle löydämme mallin siihen

ministeri tiilikainen paikalta enintään kaksi minuuttia
kiitos arvoisa puhemies muutama kommentti liittyen ilmastopolitiikkaan ja kestävään kehitykseen euroopan unioni tekee maailman kunnianhimoisinta suomella on eun sisällä toiseksi korkein tämänhetkinen uusiutuvan energian aste ja toiseksi korkein tavoite meillä on toiseksi korkein päästövähennysprosentti tästä voisi tavallinen ihminen päätellä että suomi on ehdottomasti maailmassa kunnianhimoisimpien ilmastopolitiikan maitten joukossa ja se päättely on aivan oikein näin tehdään myös kansainvälisissä

edellinen hallitus ansaitsee tunnustusta siitä että korotitte työttömyysturvaa mutta tämä hallitus tekee vielä enemmän me tarjoamme töitä se mistä edellistä hallitusta ei voi kiittää sosiaalisesti on se että kun te puhuitte perusturvan korotuksesta te kyllä nostitte työttömyysturvaa mutta jätitte korottamatta pienimmät äitiys isyys ja vanhempainpäivärahat ja se on vastuutonta perhepolitiikkaa sen takia kestävän kehityksen nimissä ensi vuonna nostamme juuri näitä pienimpiä etuuksia kuten olemme tehneet myös takuueläkkeelle hallitus harjoittaa sekä ympäristön kannalta että taloudellisesti että sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaista politiikkaa

rouva puhemies kestävä kehitys on tärkeä aihe ja on hyvä että siitä puhutaan nostaisin kaksi näkökulmaa esiin ensimmäinen on se että jos me haluamme turvata hyvinvointia ja talouskasvua myös tulevaisuudessa meidän pitää ehdottomasti satsata tutkimukseen tieteeseen ja koulutukseen ja vaikka nyt on tehty korjausliikkeitä silti se koulutuksen lähes miljardi joka on otettu tällä hallituskaudella pois on edelleen uupumassa minä haluaisin kyllä kuulla teidän ajatuksianne siitä miten te ajattelette että suomen koulutuspolitiikka etenee tällä tällä menolla tulevaisuuteen jos ja kun nyt esimerkiksi nämä business finlandille ja muille annetut tuet ja rahoitukset kanavoituvat pääosin yksityisen sektorin kautta eli olen huolissani esimerkiksi korkeakoulujen perusrahoituksesta ja siitä miten voimme turvata tulevia työpaikkoja turvaamalla laadukkaan

on hyvin arkipäiväistä tänään monen suomalaisen kohdalla rikas mies pukeutuu pellavavaatteisiin ja elää loisteliaasti ja nauttii tästä talouskasvusta tänäkin päivänä eikö niin mutta vastaavasti köyhä joka usein on myös hyvin sairas haluaisi ravita itseään edes niillä murusilla mitä putoaa sieltä rikkaan pöydältä lattialle mutta ei niitä saa nautittavakseen tämän esimerkin kertomus ruokajonot on se lasarus ja rikas mies on tämä hallitus te hallituksessa tiedätte mitä te teitte viime jouluna kun jaettiin näitä joulurahoja mitä jaetaan tänäkin jouluna te ette edes sitä yhtä miljoonaa antaneet niille ihmisille jotka halusivat auttaa näitä lasaruksia tuolla ruokajonoissa ja minä vetoan teihin nytten kun tulee tämä syksy jakakaa nyt lasaruksellekin sitä leipää vähäsen jakakaa sitä jakovaraa myös niille järjestöille jotka auttavat näitä köyhiä he eivät pääse vielä kiinni tähän talouskasvuun ja sen takia me olemme täällä auttamassa heitä yhdessä

arvoisa puhemies annamme kyllä toki tunnustusta parantuneesta työllisyystilanteesta ja parantuneesta taloustilanteesta totta kai se on ilon aihe jos se tekee suomesta maailman onnellisimman niin hyvä niin mutta se ei poista niitä puutteita budjettiesityksessä on ja tämän budjettiesityksen yllä lepää ikään kuin kaksoisgiljotiini ensinnäkin tuloerot on käännetty kasvuun ja laiskanläksyt tulevaisuuteen varautumiseksi on jätetty tekemättä kaikki ne suuret uudistukset joilla varaudutaan tuleviin talouden taantumiin ja matalaan talouskasvuun huutavat poissaolollaan ja se on kyllä vakava virhe

arvoisa rouva puhemies täällä on kovasti

ja sitten ilman muuta tällä tiellä ollaan nyt että tuohon neljään prosenttiin päästäisiin päästäisiin jatkossa kaikkea ei voi saada kerralla mutta suunta on varmasti oikea sitten pidän erittäin erittäin hyvänä tätä varhaiskasvatuksen tasa arvorahaa jolla parannetaan nimenomaan varhaiskasvatuksen laatua erityisesti niillä alueilla joilla on suhteellisesti enemmän sosiaalisia ongelmia ja vielä myös tuo oppimateriaalitukihan on erinomainen alku sille että tuetaan niitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia joilla raha ei riitä kerta kaikkiaan kaikkiin opiskeluun liittyviin liittyviin välineisiin myös tuo on hyvä alku täällä on paljon hyviä hyviä asioita jotka kannattaa kyllä huomata

rouva puhemies kyllä on todella hyvä uutinen suomalaisille se että suomeen on syntynyt uusia työpaikkoja lahden kaupungin verran suomalaisia on työpaikan on hyvä että hallitus on tehnyt työtä huolimatta siitä että oppositio on vastustanut kaikkia toimenpiteitä joilla uusia työpaikkoja ollaan pyritty luomaan kannustan pääministeriä jatkamaan työtä ja tavoitteena ei voi olla kuin pohjoismainen työllisyysaste kun haluamme ylläpitää pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan hallitusneuvotteluissa sovimme kärkihankkeeksi osatyökykyisten työllisyyden edistämisen meillä on lukematon määrä vammaisia ihmisiä jotka haluaisivat tehdä työtä eivät pääse työmarkkinoille kysynkin pääministeriltä milloin saamme vielä lisätoimia tässä että vammaiset ihmiset

euroa kuukaudessa eikö tämä ole hieno tasa arvouudistus edustaja heinäluoma

haluan muutaman sanan jatkaa keskustelua tästä työmarkkinatilanteesta jos tämän hallituksen toimintaa miettii ihan alusta lähtien niin aluksi oli sata tuntia lisää työaikaa jo hallitustunnustelujen yhteydessä ilman kompensaatiota sitten tulivat pakkolait joissa ei ollut minkäännäköistä eduskuntaan lait joissa ilmoitettiin että työsuhdeturvaa heikennetään tällä tavalla jos ei synny sopimuksia sitten te olette työttömien osalta jatkuvasti huolimatta siitä että olette sopineet työmarkkinaosapuolten kanssa että uudistuksia työmarkkinoille ei tule ilman kolmikantaista valmistelua ja yhteistä näkemystä tuoneet eduskuntaan esityksiä ja nyt nämä viimeiset työsuhdeturvaan liittyvät heikennykset alle kolmekymppisten määräaikaisuuden veditte pois sen takia että se todettiin saman tien perustuslain vastaiseksi

arvoisa rouva puhemies toivon kyllä kun kuudetta kautta eduskunnassa saan että seuraava vaalikausi ja hallituskausi on sellainen että se ei tuhoa tämän kauden ja osittain edellisenkin kauden talouden parantamiskehitystä en ole vielä nähnyt tässä maassa sellaista aikaa jolloinka rahat riittävät kaikkiin tarpeisiin riippumatta siitä ketkä ovat hallituksessa tai oppositiossa se on kyllä sanottava ihan jo yleisen totuuden nimissä että tämän hallituksen ensi vuoden talousarvio on ylisukupolvisuuden budjetti sillä katsotaan huomattavasti pidemmälle kuin mitä esimerkiksi eilisessä keskustelussa annettiin ymmärtää kestävän kehityksen arvio hiilineutraali ja resurssiviisas suomi mihin ministeri tiilikainen hyvin tuossa puheessaan puuttui ovat muun muassa niitä tekijöitä jotka vievät eteenpäin sitten me tarvitsemme sote uudistuksen sieltä saavutamme myös niitä kestävyysvajeen säästöjä jo yksittäisten sairauksien hoidon ja terveydenhuollon teknologian eteenpäin menemisen myötä

puhemies kun puhutaan talouden isosta kuvasta niin puhutaan sitten nopeasti myös kestävyysvajeesta tässä on tullut ilmi se että hallitus edelleen luottaa siihen että hallituksen sote uudistus tuo mukanansa kolmen miljardin säästöt pitkällä tähtäimellä nyt kuitenkin ongelma on se että kukaan talousasiantuntija ei

koska eilen valtiovarainministeri orpo ei tähän halunnut vastata millä tavalla hallitus laskee että sote uudistus tuo nämä kolmen miljardin tulevaisuuden säästöt kun talousasiantuntijat tässä maassa ovat aivan eri mieltä ja kun myös tässä talossa tämä sali suuressa määrin on aivan eri mieltä mihin hallituksen luvut perustuvat

arvoisa puhemies edustaja heinäluomalle täytyy vielä todeta keskusteluumme liittyen se että gini kerroin kuitenkin näiden hallituksen budjettitoimenpiteiden myötä jopa paranee enkä nyt tarkoita alkoholilain vapauttamista tässä kysymyksessä

sininen verokapina on ilmeisesti todellisuutta tässä ja nyt edustaja arhinmäki ja mitä tulee edustaja meren nostamaan sinänsä tärkeään asiaan autoilun kustannusten keventämisestä niin sehän tehtiin ajoneuvoveroa keventämällä viisikymmentä miljoonaa euroa kaksituhattakaksikymmentä lähtien olitteko te sitä päätöstä tekemässä edustaja meri olitteko minä

puhemies kaikissa olosuhteissa eletään sitten lihavien tai laihojen vuosien aikaa on huolehdittava siitä että yhteistä hyvää jaetaan oikeudenmukaisesti se on jopa eräänlainen ihmisyyden tuntomerkki joka jokaisella päätöksentekijällä tulee olla kyllä tämä hallitus on ollut kaikkein heikoimmassa asemassa olevien puolella tässä budjettiesityksessä pienimpiä päivärahoja korotetaan kahdeksankymmentä euroa sairauspäivärahojen omavastuu viidenkymmenenviiden päivän omavastuu poistuu pienituloisilta tulee

sen sijaan allokatiivisesti oltaisiin indeksitarkistukset palautettu se olisi merkinnyt keskimäärin kahdeksan euroa kyllä kahdeksankymmentä euroa on enemmän kuin kahdeksan euroa kaikkein pienituloisimmille se on iso raha

näiden vähimmäispäivärahojen korottaminen on kieltämättä hyvä asia mutta samalla olisi kyllä syytä laittaa panostukset mittasuhteisiin vähimmäispäivärahojen parantamiseen osoittaa hallitus nyt kaksikymmentä miljoonaa samalla kun hallituskauden aikana on leikattu kolmesataa miljoonaa sosiaaliturvan indeksijäädytysten kautta tätä voi verrata edellisen hallituksen panostuksiin perusturvan parantamiseen jotka neljänsadan miljoonan euron luokkaa kyllä tämä mielestäni kertoo koko kuvan tämän hallituksen politiikasta ja arvovalinnoista arvoisa puhemies mitä tulee hallituksen veropolitiikkaan niin tässä taloudellisessa tilanteessa olisi ollut perusteltua tehdä kireämpi budjetti verotuksen osalta käytännössä se mitä hallitus on tehnyt tämän vaalikauden aikana on se että on asetettu nämä mittavat veronalennukset tarpeellisten tulevaisuusinvestointien edelle eli alentamalla verotusta näin mittavasti on ylläpidetty painetta vähentää julkisista menoista ja kohdistettu leikkauksia sosiaaliturvaan sekä koulutukseen eli juuri niihin tekijöihin joihin meidän kannattaisi panostaa jos me haluamme huolehtia siitä että suomen talous kasvaa myös tulevina vuosina

puhemies pääministeri ilmoitti kautensa alussa että tavoitteena on laittaa suomi kuntoon ja ilmeisesti hänen mielestään suomi nyt on kunnossa koska tässä kovasti odotetaan oppositiolta kehuja siitä miten erinomaista työtä on tehty

se on todella vähäpätöinen teko kuitenkin tässä kokonaisuudessa kun katsotaan mittasuhteita suomi ei ole myöskään kunnossa jos katsotaan ilmastopolitiikkaa täällä on kehuttu että olemme euroopan eturivissä mutta kunnianhimon taso ei riitä ilmasto ei odota meidän nettopäästömme ovat

puhemies me sanomme usein että työllisyys on parasta sosiaaliturvaa ja niin se tiettyyn pisteeseen asti on mutta kun katsomme vaikkapa lapsiperheitä niin mannerheimin lastensuojeluliiton selvityksen mukaan pienituloisuusrajan alapuolella olevista lapsiperheistä puolessa vähintään toinen vanhempi on työssä tämä kertoo siitä että se työ ei kaikkien kohdalla toimi toimeentulon takaajana siten kuin sen pitäisi toimia ja siksi on kiinnitettävä huomiota siihen mikä meidän työelämämme laatu on kyse ei ole pelkästään siitä että syntyy työpaikkoja vaan kyse on siitä että syntyy työpaikkoja joilla ihmiset voivat elää näissä lapsiperheissä kyse on määräaikaisista työsuhteista pätkätyösuhteista osa aikaisista työsuhteista ja tämä on se mikä syö työn arvoa siksi esimerkiksi ne esitykset jotka liittyvät

totesi pitää olla myöskin työpaikkoja joilla ihmiset oikeasti tulevat toimeen kannattaa katsoa myöskin työtuntien määrää se ei ole lisääntynyt vaan se on jakautunut enemmän sieluni silmin lähestulkoon jo näen ensi syksynä tämän salin keskustelun nyt kasvu on ollut runsasta mutta kun koko euroopan tasolla nähdään että ensi vuonna ja siitä eteenpäin se kasvu hieman hiipuu niin se on varmaan sen seuraavan hallituksen syy

arvoisa puhemies tästä voikin jatkaa kyse oli viennistä meillä on porissa hyvin surullisia uutisia venator yhtiön kohdalla eli meillä jää neljäsataaviisikymmentä ihmistä työttömäksi kemian alan osaajia mitä hallitus aikoo tehdä että nämä osaajat työllistyvät nimenomaan porissa sitten toinen asia maaseudun tulevaisuus onko sitä eun kirjoissa ja kansissa lukee että maataloutta tulee tehdä siellä missä se on kannattavaa joten tällä menolla onko meillä enää kahdenkymmenen vuoden päästä ruokaa onko meillä omavaraisuutta millä tavalla hallitus aikoo puolustaa suomen maataloutta ja maaseutua tämä kuivuuspaketti viisikymmentä miljoonaa ei millään tavalla vastaa todellisuutta koska näiden maanviljelijöiden menetykset olivat neljäsataa miljoonaa

tiilikainen käytti täällä puheenvuoron jossa hän kuvaili hallituksen ilmastopolitiikkaa kunnianhimoiseksi väite on hyvin erikoinen huomioiden kasvavat kaksituhattakolmekymmentä luvulle tultaessa tämä johtuu hallituksen metsäpolitiikan linjauksista jotka mahdollistavat intensiivisemmät hakkuut jotka johtavat siihen

luvulla vaikka päästövähennyksiä tehdään niin hiilinielujen pieneneminen mitätöi päästövähennysten vaikutukset kaksituhattakolmekymmentä luvulla meidän pitäisi olla jo lähellä hiilinegatiivisuutta tai ainakin pitkällä sitä polkua kohti hiilinegatiivisuutta sen sijaan meidän päästömme kasvavat jos ilmastonmuutoksen torjuntaan olisi sadan vuoden aikajana niin tämä logiikka toimisi että nielut puolittuvat kolmekymmentä luvulla ja kasvavat taas vuoden viisitoista tasoon viisikymmentä luvulle tultaessa sadan vuoden aikajänteellä tämä toimisi mutta meillä ei ole montaa vuotta aikaa tehdä niitä ratkaisuja joilla me oikeasti pystymme ilmastonmuutosta torjumaan

puhemies pääministeri te ette sanallakaan äskeisessä kommenttipuheenvuorossanne vastanneet siihen kysymykseen että teidän johtamanne hallitus tekee politiikkaa jossa kolmasosa ihmisistä saa vähemmän ja tämä kolmasosa on valitettavasti arvoisa keskusta arvoisat hallituspuolueet se pienituloisin kolmasosa se on fakta se näkyy valtiovarainministeriön omassa laskelmassa en tiedä miltä nyt siitä kauppahallin aunesta sitten tuntuvat nämä hallituspuolueiden kehuskelut täällä kuinka kaikki on hyvin samaan aikaan kun se pienituloinen työeläkettä saava ihminen esimerkiksi tuntee siellä lompakossaan selkeän kevennyksen siellä ovat lääkekulut kasvaneet ja ja monet maksut nousseet täällä on neljä kesää kuunneltu keskustan vaatimuksia että tarvitsee tehdä paketti eläkeläisköyhyyden torjumiseksi mutta pääministeri minä luin tätä kirjaa enkä minä näe sitä pakettia sen sijaan minä näen leikkauksen

arvoisa puhemies tässä sekä pääministeri sipilä että ministeri tiilikainen ovat kehuneet hallituksen ilmastotoimia nyt kuitenkin edelleen fossiilisten polttoaineiden käyttöä suosivat vero ja muut tuet tässä budjetissa ovat miljardin luokkaa hallitus on kehunut että se nostaa turpeen verotusta kuitenkin tämän hallituksen aloittaessa turpeen verotuki oli noin sata miljoonaa euroa hallituksen tehtyä ensimmäisen budjettiesityksensä se oli noin sataviisikymmentä miljoonaa euroa eli sitä korotettiin noin puolitoistakertaiseksi ja ensi vuoden budjetissa arvio on satakahdeksankymmentäyhdeksän miljoonaa euroa eli tämän arvion mukaan turpeen verotuki kasvaisi kuitenkin lähes kaksinkertaiseksi tämäkin raha tulisi paljon paremmin käytettyä esimerkiksi koulutukseen ja tutkimukseen sijoittamalla mikä talousoppineiden mukaan on kansantalouden pitkän aikavälin kehityksen kannalta kaikkein viisain ja tuottavin sijoitus

arvoisa rouva puhemies työllisyyden ja kasvun ajuri on koulutus on todella valitettavaa että hallitus ei nyt korjannut tässä tilanteessa tätä valtavaa lommoa koulutuksesta jonka leikkauksillaan aiheutti jo kauden alussa ammattikoulut korkeakoulut opiskelijat täällä on paljon puhuttu myös pienituloisista ja uskon että moni pienituloinen kysyy miksi ette tehneet parannusta muun muassa indekseihin moni perusturva on nyt jäänyt jäänyt jälkeen ja ihmiset köyhtyvät

edustaja kosonen ja sen jälkeen pääministeri

muuallakaan maailmassa ja on erinomaista että suomessa nämä kestävän kehityksen seitsemäntoista kriteeriä on otettu käyttöön hallin nonalojen budjeteissa tässä salissa tunnetusti nähdään asiat kuten halutaan onneksi meillä on kuitenkin kansainvälisiä vaikkapa ilmastomittareita esimerkiksi world economic forumin vertailussa suomen valmius tehdä ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä toimia oli kaksituhattaviisitoista sillä tavalla että suomi oli kaksituhattakahdeksantoista olimme sijalla neljännen germanwatch instituutin ilmastonmuutoksen torjuntaa maailman maissa mittaavassa tilastossa suomi nousi vuodesta kaksituhattaviisitoista sijalta sijalle yhdeksän mutta kolmea ekaa sijaa ei todellakaan jaettu koska mikään maa ei tee riittävästi kysyisinkin pääministeri sipilältä tekoja toki meidänkin hallituksella on paljon mutta mitkä ovat ne seuraavat

arvoisa puhemies otan ensin tämän tuloerokysymyksen tuloerot eivät ole hallituksen toimin tällä vaalikaudella kasvaneet kasvaneet kun otamme työllisyysvaikutukset huomioon kärkkäinen ja tervola tekivät pyynnöstämme tästä selvityksen koskien kolmea ensimmäistä vuotta kun otetaan huomioon työllisyysvaikutukset joka on se tärkein toimemme tuloerojen pienentämiseksi eriarvoisuuden pienentämiseksi

tuloerot eivät ole kasvaneet ensi vuoden budjetissa indeksileikkaukset ovat vielä mukana siinä edustaja heinäluoma on oikeassa ja se on se suurin tekijä jonka valtiovarainministeriö on tehnyt mutta siitäkin laskelmasta puuttuvat työllisyysvaikutukset minä olen aika vakuuttunut siitä että kun näillä luvuilla tehdään koko neljästä vuodesta arvio ottaen työllisyysvaikutukset huomioon niin tuloerot eivät kasva tällä hallituskaudella vaikka olemme lähteneet todella surkeasta tilanteesta liikkeelle joutuneet tekemään äärimmäisen hankalia kipeitä toimenpiteitä ja lopputulos on tämä

suurin piirtein samanlaisen summan kuin olisi tuo indeksin sitten tähän työmarkkinakysymykseen minä luulen että aika harva pääministeri on käyttänyt niin paljon aikaa keskusteluihin työmarkkinajärjestöjen kanssa viimeksi eilen olin akavan hallituksen ja työvaliokunnan yhteiskokouksessa keskustelemassa juuri tästä mainitsemastanne ajankohtaisesta kysymyksestä se keskusteluyhteys on aivan jatkuva ja haluan pitää siitä huolen että suomalainen sopimusyhteiskunta pystyy jatkamaan mutta meidän pitää samaan aikaan huolehtia siitä että myöskin työmarkkinauudistuksia on tehtävä suomessa että työllisyysaste nousee se että niitä on tällä tällä vaalikaudella tehty on yksi tärkeimmistä syistä siihen että sataviisitoistatuhatta suomalaista enemmän on

töissä edustaja andersson ihmettelen kovasti että te vastustatte tässä budjetissa olevaa pienituloisille tehtävää veronkevennystä pienituloisille keskituloisille ja ja eläkeläisille suunnattua edustaja huhtasaari viime vuonna temin selvityksen mukaan suurin työvoimapula nimenomaan satakunnassa toiseksi suurin kainuussa ja ja sitten lapissa edustaja paatero väititte että työtuntien määrä ei ole lisääntynyt se ei pidä paikkaansa
otetaan ensiksi edustaja heinäluoma ja sitten andersson sitten painotus heissä jotka eivät ole vielä yhtä ainutta puheenvuoroa käyttäneet noin puolisen tuntia jatketaan edustaja
arvoisa puhemies kyllähän aina voi tehdä niin että jos tilastot eivät ole mieluisia niin voi laittaa uudella ohjeella laskentaan minusta on väärin että hallitus kiistää oman vastuunsa tästä kansalaisten toimeentulon kehityksestä valtiovarainministeri on tässä mielessä rehellisempi kuin on tämä hallituksen linja tietenkin jos ihminen on työtön ja hän saa töitä niin mikään hallituksen leikkaus tuskin vie tätä lisätuloa häneltä pois se on ihan tosiasia mutta se kun täällä hallitus puhuu kuinka paljon se tarjoaa ihmisille töitä on kyllä ensimmäinen kerta kun kuulen että sieltä kerrotaan että me tarjoamme ihmisille töitä no juuri teidän ministeri tiilikainen näin kertoi että työvoiman tarjonta siellä olemassa siis tosiasia on että ne päätökset jotka hallitus on tehnyt vaikuttavat kolmasosan suomalaisista toimeentuloon kielteisesti kiitän edustaja zyskowiczia toimeentulotuki on siis liian pieni suomessa se on tosiasia

arvoisa puhemies me emme ole sanoneet vastustavamme niitä pienituloisiin kohdennettuja veronkevennyksiä mitä hallitus nyt tähän on sisällyttänyt ne ovat itse asiassa aika hyvin linjassa sen kanssa mitä vasemmistoliitto omissa vaihtoehtobudjeteissaan on esittänyt sen takia että ne on selvästi kohdennettu kaikista pienituloisimmille meidän kritiikkimme kohde on koko tämän vaalikauden aikana harjoitettu veropolitiikka veronkevennykset ovat olleet ylimitoitettuja ne ovat ylläpitäneet painetta vähentää julkisia menoja ja ne ovat myöskin suosineet suurituloisia suomalaisia kaikista eniten

on eilen todennut twitterissä että oletuksista ja mittauksista riippuen hallituskauden päätökset ovat olleet joko hieman tuloeroja lisääviä tai jokseenkin neutraaleja
no niin ja sitten noin puolisen tuntia jatketaan debattia sen jälkeen on vielä ministerin vastaus mutta nyt painotus heihin jotka eivät ole vielä saaneet puheenvuoroa

puhemies nousukauden huipussa ollaan mutta tietenkin tummia pilviä on edessä yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu inflaatio lähtee nousemaan ostovoiman kasvu hidastuu sen takia pitäisikin tukea keski ja pienituloisten sekä sekä eläkeläisten ostovoiman kasvattamista ja edistämistä ja sen voisi sitoa vaikka tähän työllisyysasteen kohentamiseen velaksi eläminen täytyisi lopettaa aikaisemmin kuin vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi syytä olisi kenties jo vuonna kaksituhattakaksikymmentä päästä pois velaksi elämisestä koska emme voi oikein ennakoida ekpn tekemiä toimenpiteitä osto ohjelmien alasajon tai liiallisen likviditeetin poistamiseksi lisäksi meidän täytyisi tehdä toimeentulouudistus jossa ansiotulot keikkatyöt alustatalouden tulot ja sosiaalietuisuudet voitaisiin netottaa välittömästi siten että ei tulisi katkoja näitten etuisuuksien maksamisessa tällöin ei olisi myöskään viivettä eikä kynnystä vastaanottaa työtä

pääministeri minun täytyy sanoa että minä hämmästelen sitä kuinka te vähättelette sosiaaliturvan sosiaaliturvan leikkauksia joita te kohdistatte kaikkein pienituloisimmille sairaille työttömille eläkkeensaajille myönteinen asia on tietenkin se että kaikkein pienituloisimpien päivärahaa korotetaan mutta samanaikaisesti te te leikkaatte yhdeksältäkymmeneltä prosentilta sosiaaliturvan piirissä olevalta ihmiseltä ja nyt tämän seurauksena nämä ihmiset ajautuvat toimeentulotuen piiriin samanaikaisesti me kuulimme muun muassa ben zyskowiczilta että että on hyvä asia että toimeentulotukea ei ei leikata on hämmästyttävää että sillä sitten kehuskellaan vielä saavutuksena että toimeentulotukea ei leikata kun kyse on ihmisten ruuasta asumisesta sähköstä ihan elämän perustarpeista

arvoisa puhemies eurooppaan on muutaman vuoden aikana syntynyt yli kymmenen miljoonaa työpaikkaa ja suomi on nyt päässyt samalle kehitysuralle joskin pari vuotta myöhässä minun mielestäni on vähän outoa väittää että hallitus ei olisi jollakin tavalla myös ansioitunut tällä saralla sillä kyllähän esimerkiksi tämä paljon parjattu kilpailukykysopimus alentaa yksikkötyökustannuksia neljä prosenttia

viennin edistämisessä selvä merkitys tähän liittyen me kävimme petteri orpon kanssa iisalmessa ylä savon alueella eräässä metalliyrityksessä siellä oli yli kuusikymmentä työntekijää ja kaksikymmentä tulee maan rajojen ulkopuolelta koska suomalaista työvoimaa ei koulutuksen eikä muiden konstien myötä ole saatavilla kysynkin pääministeriltä kahta asiaa ensinnäkin mitä me teemme että tämä työperäinen maahanmuutto saadaan nopeaksi ja ilman byrokratiaa toimivaksi minkälaista politiikkaa pitäisi harjoittaa että sieltä eivät lähde olipa ne naistyöpaikkoja tai miestyöpaikkoja koska se häiritsee viennin

täällä on viitattu muun muassa juho saaren työryhmään ja siihen minnekä se on hautautunut juho saaren työryhmän työ ei todellakaan ole hautautunut sen sijaan että etsii niitä nokkelia syytöspuheita voisi katsoa myös mitä on saatu aikaan ja miten esimerkiksi valtioneuvoston kehysriihen yhteydessä linjattiin juho saaren työryhmän esittämät kaksitoista tärkeintä kohtaa mitenkä eriarvoisuuteen pureudutaan siellä on valtioneuvoston vastaukset niihin kuten tuokin työryhmä toteaa ja

heikommin pärjäävät ihmiset mukaan tämä on se tärkeä asia ihmettelen sitä että edustaja rinne täällä kysyy miksi emme ole aloittaneet sotu uudistusta hyvänen aika tehdään ekana huolella pohjatyöt

arvoisa puhemies pääministeri puhui että täytyy ensin ikään kuin laittaa asioita jollekin mallille jotta sitten voi tehdä investointeja

sosiaalidemokraattisen puolueen koko lähtökohta tähän keskusteluun on kyllä aika erilainen eli juuri nyt on se aika jolloin on tehtävä sellaisia investoivia uudistuksia jotka varmistavat että luvulle tultaessa työllisyys edelleen kehittyy myönteisesti ja yhteiskunta pärjää ja voimme kehittää hyvinvointivaltiota niin että se on oikeudenmukainen eikä tällä tavalla eriarvoisuuteen päin lipuva kuten tahtoo käydä juuri tähän liittyen olemme rakentaneet osaamispolku kaksituhattakolmekymmentä kokonaisuutta ja investoivaa ajattelua osaamiseen ja koulutukseen kun sieltä on sitten poimittu se kaikkein tärkein reformi niin se todella on toisen asteen tekeminen velvoittavaksi kaikille

puhemies täällä on puhuttu syrjäytymisen ehkäisystä ja tasa arvosta hallituksen tällä kaudella tekemä varhaiskasvatusmaksujen laskeminen on mitä parasta syrjäytymisen ehkäisyä samoin muutkin muutokset esimerkiksi tasa arvon ja osallistamisen lisäämiseen kymmenen miljoonaa jolloin voidaan ryhmäkokoja pienentää päiväkodeissa alueilla joilla on paljon sosiaalisia haasteita myöskin ensimmäisen vieraan kielen tarjoaminen jo ensimmäiseltä luokalta lähtien lukiouudistus antaa lisää tukea kaikille lukiolaisille myös lukion jälkeen ythsn palvelut saadaan myös ammattikorkeakouluille toiselle asteelle oppimateriaalilisä vähävaraisille alle kaksikymmentä vuotiaille nämä kaikki ovat muutoksia jotka nimenomaan auttavat vähätuloisia ja vähentävät syrjäytymistä ja jos tähän vielä lisää sote uudistuksen tällä hetkellä menossa niin nimenomaan sillä saadaan sosiaali ja terveyspalvelujen saatavuus kaikkien ulottuville tulotasosta riippumatta

puhemies myönteisestä talouskehityksestä ja kovista leikkauksista huolimatta valtion talousarvio on edelleen vahvasti alijäämäinen ja jatkossa julkiseen talouteen kohdistuu edelleen valtavia epävarmuustekijöitä varsinkin kiistanalaisen sote ja maakuntauudistuksen kohtaloa odotamme täällä eduskunnassa ja koko kansakunta odottaa erityisellä jännityksellä vaikka eduskunnan sosiaali ja terveysvaliokunta on työskennellyt tämän uudistuksen piirissä myös kesän aikana eduskunnalla ei ole vieläkään hallussaan konkreettisia laskelmia tämän uudistuksen todellisista kustannusvaikutuksista mutta todennäköisesti uudistus kuitenkin nostaisi sosiaali ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja nämä vaikutukset kohdentuisivat erityisesti pienituloiseen ja sote palveluita paljon käyttävään väestönosaan uudistuksen alkuperäinen tarkoitus oli kuitenkin tasoittaa terveyseroja ei lisätä tulonsiirtojen tarvetta suunta on siis täysin väärä arvoisa puhemies kysyn nyt pääministeriltä oletteko edelleen valmis lähtemään presidentin pakeille jos eduskunta katsoo että sote uudistus on toteuttamiskelvoton

tulevaisuusvaliokunnassa on keskusteltu paljon kestävästä kehityksestä ja tarpeellisuudesta ottaa se budjetoinnin ja toimenpiteiden pohjaksi on hienoa kuulla että tämä on huomioitu ja nimenomaan sitä sosiaalista kestävää kehitystä kiitos siitä mutta kysyisin kuinka paljon näitä sosiaalisesta kestävästä kehityksestä kertovia mittareita on ruvettu käyttämään hyvä kasvava bruttokansantuoteluku ei kerro paljon valtakunnasta jos leipäjonot samanaikaisesti lisääntyvät työpaikat ovat lisääntyneet työttömien määrä on laskenut se on hienoa pirkanmaalla meillä on aivan oivallisia lukuja ja toivoisin että kokeilu siellä jatkuu mutta olisin halunnut vielä kuulla millä tavalla osatyökykyisten ja vammaisten työllistymistä edistetään heillä on myös paljon annettavaa

ja sieltä ei nykymallissa kerry eläkettä onko tämä kuinka hyvin huomioitu

arvoisa puhemies suomen talous on merkittävästi vakautettu ja suomi on nostettu syvältä syvältä kuilusta eli perusta tulevaisuudelle tämän hallituksen toimesta on luotu ilman että tuloerot ovat kasvaneet työllisyys on kasvanut aidosti äsken puhuttu työtuntien määrä palkansaajien työtuntien kasvu on ollut lähes yhtä nopeaa kuin palkansaajien määrän kasvu eli siis tämä työllisyyden kasvu on ollut ollut täysin aitoa pääministeri te viittasitte jossakin puheessanne siihen että valtion tase pitäisi saada edelleen merkittävästi järkevämpään käyttöön ja tähän liittyy yksi yksittäinen kysymys eli voisiko tämä tarkoittaa myös sitä että valtion rahoituksellista ja omistuksellista roolia voitaisiin kohdentaa ja lisätä muun muassa

arvoisa pääministeri olette jossakin tilaisuudessa maininnut että kehitysapu voitaisiin nostaa siihen sovittuun nolla pilkku seitsemään prosenttiin bruttokansantuotteesta

viime viikolla taloudenpuolustuskurssilla tein oman ehdotukseni että suomi nostaa kehitysapunsa sovittuun nolla pilkku seitsemään prosenttiin bruttokansantuotteesta mutta apu kohdennetaan pääasiassa uusiin innovatiivisiin hankkeisiin ja tuotekehitykseen jotka ovat sataprosenttisesti uusiutuvaa uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä vähintään kaksikymmentäviisi prosenttia määrärahasta kohdennetaan yliopistoille ja korvamerkitään kehityksen tutkimukseen ja kestävään kehitykseen kehitysmaihin ohjattu suora rahallinen tuki kuitenkin minimoidaan uusien tuotteiden perusedellytys on suomalainen työ ja osaaminen alussa kasvava menoerä kompensoituu kompensoituu valtion budjettiin verotuloina eli tällä esityksellä ei ole mitään lisäävää vaikutusta

suuri merkitys kun maapallon tila

hillitsee pakolaisvirtoja mikä on teidän ajatuksenne tästä

puhemies pienelle maalle on hirveän tärkeää että me luomme uskottavuutta talouspolitiikalla ainakin neljän vaalikauden ajan vaalikaudelle sovittu kehys ja kehysmenojen katto on uskottavuuden vaalimisessa nyt ensi vuoden budjetin käsittelyn yhteydessä on hurjan yleistä se että nyt kun raskaiden leikkaustoimien jälkeen on hieman näkyvissä valoa

lisäsatsauksia mutta pitää olla minusta rehellinen tämä tarkoittaisi sitä että hallitus rikkoisi viimeisenä vuotenaan sovitun kehyksen rikkoisi viimeisenä vuotenaan sovitun kehyksen minä luulen että jos edustaja rinne olisi valtiovarainministeri hän ei edes tässä tilanteessa rikkoisi luvattua kehystä pitää vaalia jos yksi hallitus sen kehyksen rikkoisi niin seuraavan hallituksen olisi erittäin vaikeaa saada samanlaista uskottavuutta ja luottamusta markkinoilla omalle talouspolitiikalleen meille myös luottoluokitus on tärkeä tässä koko kriisissä kun otetaan kymmenen vuoden kriisi meidän luottoluokituksemme hieman notkahti mutta onneksi ei niin paljon kuin ehkä olisi ollut aihetta luottoluokitus vielä nousee tästä

puhemies kun tämä hallitus aloitti niin taloustutkijat olivat yhtä mieltä siitä että suomen kilpailukyky on kuralla nyt se on saatu kuntoon ja väite siitä että meidän markkinakohdemaat esimerkiksi keski euroopassa olisivat talouskasvullaan aiheuttamassa suomen nousua totta kai ovat mutta jos me emme kilpailussa pärjää niin tavara ostetaan muualta ei tässä nyt kannata kirjoittaa taloustutkimusta uusiksi hyvät ihmiset jos kilpailukykyä ei ole niin me emme myy paperia emme kartonkia emmekä sähkölaitteita kaverihan se myy jos se hommansa paremmin hoitaa elikkä nyt jos järki pidetään päässä niin talous pysyy kunnossa tässä maassa ja kehittyy koko ajan toiseksi vasemmistopuolueet vihervasemmisto on esittänyt että hiilinielut pienenevät metsät tuhoutuvat ja kaikkea

rouva puhemies suomessa on paljon puuta mutta vähän metsää aitoa metsää ja tätä ongelmaa yritetään hoitaa metso ohjelmalla tähän asti se on ollut erittäin epävarmalla pohjalla joka vuosi on jouduttu hankkimaan muutama miljoona lisää nyt näyttää että ensi vuosi voidaan hoitaa mutta nyt täytyy hoitaa niin että vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi asti tämä metso ohjelma todella toteutetaan koska sitä on lykätty jo kaksi kertaa

asti metso ohjelmasta sitten vielä turpeesta pari sanaa energiaturpeen käyttöhän on luonnon energiatalouden päästöjen ja vesistöjen kannalta erittäin turmiollista jos laskettaisiin turpeen hintaan nämä vesistövaikutukset niin sitä ei kukaan pystyisi käyttämään se olisi niin kallista tämän vuoksi me tarvitsemme ehdottomasti aikataulun alasajoksi seuraavien vuosien aikana

pääministeri sipilän hallitus on kohdellut erittäin kovakouraisesti työntekijöitä ja palkansaajia lomarahaleikkaukset työntekijöitten aseman heikentäminen työttömyysturvassa aktiivimallin raipat ja nyt hallitus on esittämässä käynnistämässä laittamassa uuden sytytyslangan käyntiin tämä alle kahdenkymmenen irtisanomissuojan heikentäminen tavallaan kertoo sen että hallitus toteuttaa loppuun asti tämän työntekijöitten aseman heikentämispolitiikan arvoisa pääministeri uskon että teillä on ymmärrystä nyt nähdä se että tämä kehitys voi johtaa talouskasvun heikentymiseen ja sen takia vetoan teihin aivan niin kuin täällä puolueen puheenjohtaja rinnekin totesi palauttakaa nyt kolmikanta ja käykää tämä kysymys porukalla lävitse uskon että sieltä löytyy kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu myös palkansaajien

pääministeri sipilä nyt tulee kiitosta hallitukselle ja nyt tulee kiitosta kaikille eduskuntaryhmille sotainvalidit ja sotiemme veteraanit asetetaan samalle viivalle heille sallitaan riittävät hyvät palvelut tulevaisuudessa ja se on hieno asia perussuomalaiset ovat pitäneet tätä asiaa paljon esillä vuosikaudet samoin olen tehnyt tähän liittyvät lakialoitteet kolme kappaletta on hienoa että tämä asia etenee mutta kysymys on siitä kun laki tulee voimaan mahdollisesti vuoden päästä että entäs tämä väliaika se tarve on suurempi kuin on budjetoitu mistä otetaan ne rahat ja sitten vielä varsinais suomen tilanne työllisyydessä on hyvä siellä on hyvä pöhinä päällä mutta meillä on valtava pula insinööreistä ja levysepistä miten hallitus aikoo paikata tämän tilanteen että tämä hyvä

tulevaisuusinvestoinneista tärkeimpiä ovat ne jotka vaikuttavat ilmastonmuutoksen torjumiseen ja tässä ehdottomasti keskeisessä asemassa ovat tutkimus ja koulutus nyt kuten täällä jo todettiin tärkein hiilinielu on metsä ja hyvinvoiva metsä metso ohjelman osalta on tapahtunut niin että se on puolitettu tämän hallituksen aikana edellisestä muutamia miljoonia on lisätty vuosittain mutta kokonaiskuvaa tällä ei ole ratkaistu eli sitä että vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä hiilinielu heikkenee

arvoisa puhemies erinomainen budjettiesitys joka nostattaa kestävän kehityksen meille kaikille elintärkeän kestävän kehityksen paikkaan minne se kuuluu elikkä kaikkialle meidän päätöksentekoon täällä jo eilisessä keskustelussa esitettiin erilaisia tärkeitä uudistustarpeita muun muassa perhevapaauudistus itse nostaisin esille myös hoivavapaan tarpeen usein puhutaan hoitajamitoituksista ja kotiin vietävästä hoidosta mutta meitä on useita työikäisiä ihmisiä jotka mielellämme hoitaisimme iäkkäitä vanhempiamme siinä vaiheessa kun he eivät enää yksin pärjää kotonaan toivon että tähän tähän puututaan joko sitten perhevapaauudistuksen tai niitä keinojahan meillä varmasti löytyy teknologiaa ja esimerkiksi etätyömahdollisuuksia hyödyntämällä

rouva puhemies tässä valtioneuvoston pääluokan yhteydessä on syytä todeta että meillä on todella ensimmäistä kertaa strateginen hallitusohjelma jossa on tavoitteena parantaa työllisyyttä tasapainottaa julkista taloutta edistää biotaloutta ja toteuttaa sote ja maakuntauudistus sekä uudet toimintatavat muun muassa digitalisaatio ja niin edelleen minusta se on toiminut aivan erinomaisesti nämä kärkihankkeet on saatu liikkeelle ja ja päätavoitteena sekä talous toteutuvat olisinkin kysynyt pääministeriltä miten kommentoitte nyt tämän strategisen hallitusohjelman toimivuutta suomessa meidän pitää tehdä seuraavalla kaudella uusi strateginen ohjelma siinä varmasti on

totta kai julkisen talouden tasapainottaminen ja myös kiertotalous erittäin vahvana ilmastonmuutokseen liittyen on varmaan yksi keskeinen strateginen toiminta alue voitteko sitäkin kommentoida onko teillä mielessänne jo sipilä

sitten tähän vielä loppuhuipennus elikkä ennen kuin annan pääministerille vastauspuheenvuoroa

arvoisa puhemies tässä on käyty hyvää keskustelua ja on tullut joitakin vastauksia myös hyviä vastauksia mutta joihinkin kysymyksiin ei ole tullut vastauksia arvoisa puhemies takaisin tähän sote uudistukseen tässä oli myös edeltäjä ala nissilällä puheenvuoro sotesta olen tässä matkan varrella nyt näitten kolmen vuoden aikana ihmetellyt sitä että keskustajohtoinen hallitus lähti ensin karsimaan sairaalaverkkoa niin kuin on tehty raskaalla kädellä ympäri suomenmaata ja samalla meillä on tilanne että sote uudistus on levällään täällä eduskunnassa me emme vielä tiedä tuleeko se menemään läpi vai ei olen ihmetellyt sitä että näitä asioita ei haluttu tehdä käsi kädessä eikä haluttu nähdä että olisi ollut oikeudenmukaista kohdella koko suomea ja kaikkia suomalaisia tässä isossa uudistuksessa uudistuksessa samanarvoisesti

puhemies täällä keskustan edustaja syytti vasemmistoa trollitehtaasta tai trollitehtaan tietojen käyttämisestä kun me hallituksen omiin selvityksiin vedoten kannamme huolta siitä että hiilinielut pienentyvät koko kaksikymmentä luvun ollen ollen puolet vuoden viisitoista tasosta vuonna kaksituhattakolmekymmentä ja tämä nielun pienenemä on niin iso että se mitätöi kaikki muut kunnianhimoisetkin päästövähennykset mitä me toisaalla teemme kun tämä nyt tuli

arvoisa rouva puhemies koko tämän vaalikauden budjettikeskusteluita on leimannut keskustelu talouden tasapainosta mutta siihen on liittynyt myös vääriä väitteitä siitä etteivät mitkään muut kuin hallituspuolueet olisi suhtautuneet vastuullisesti talouden tasapainoon vihreät ovat tehneet jopa vuosia tulevat tekemään tänäkin syksynä tasapainoisen vaihtoehtobudjetin jossa lainaa ei oteta yhtään enempää kuin hallitus esittää mutta ei ole kyseessä vaihtoehdottomuus te arvoisa hallitus olette leikanneet isosti koulutuksesta tällä vaalikaudella miltei yhdeksänsataa miljoonaa euroa olette leikanneet sosiaaliturvasta kehitysyhteistyöstä ja niin edelleen

leikkaisimme tehottomista tuista ympäristölle haitallisista tuista ottaisimme käyttöön haittaveroja jotka hyödyntäisivät ilmastoa ja maailman meriä ja kiristäimme omistamisen verotusta verotusta minusta on kuvaavaa että hallituksella on on ollut valmius etsiä haittaveroista liikkumavaraa palkansaajien tuloveron kevennykseen mutta ei pienituloisimpien tilanteen helpottamiseen esimerkiksi arvoisa rouva puhemies maailman suurin globaali kestävyysvaje on ilmastonmuutos ja puhe kestävän kehityksen budjetista ei pelkästään sanahelinänä riitä tarvitaan myös konkreettisia

arvoisa puhemies arvostamani edustaja vanhanen nosti tuossa tärkeän asian esille kehysbudjetoinnin merkityksen vakauden ja ennakoitavuuden luomisessa minusta on tärkeätä kun ensi vaalikaudelle mennään miettiä sitä mikä tuon kehyksen tason oikeasti pitää olla koska meillä on käytännössä semmoinen tilanne että meillä on semmoisia tulevaisuusinvestointeja tehtävänä tieteen ja

tutkimuksen perustutkimuksen kunnianpalautus koulutuksen ja osaamisen puolella ja perhevapaajärjestelmän ja sosiaaliturvajärjestelmän uudistamisen käynnistäminen jotka edellyttävät sitä että täytyy olla myöskin taloudellista pelivaraa minusta meidän kannattaa kyllä käydä vakava keskustelu sen kehyksen tasosta jotta saadaan ensi vaalikaudella näitä asioita liikkeelle oikealla tavalla toivon että pääministeri sipilä on samaa mieltä tästä asiasta sitten haluan nostaa tähän loppuun vielä yhden tärkeän ryhmän joka on jäänyt vähälle tässä keskustelussa tänään meillä on lapsiperheissä paljon sellaisia taloudellisia ihan arkiseen päivään liittyviä asioita jotka meidän pitää yrittää yhdessä ratkaista kyllä me tarvitsemme tähän valtakuntaan lapsiperhestrategian sen toimeenpano ohjelman myöskin kuntatasolla vastaavat nämä ovat tärkeitä asioita pääministeri sipilä olisin toivonut niidenkin liikkeelle lähtöä tässä budjetissa
pääministeri sipilälle tässä vaiheessa loppupuheenvuoro enintään viisi minuuttia

arvoisa rouva puhemies kiitoksia rakentavasta keskustelusta ensin ihan yksi faktan oikaisu tämä kärkkäisen tervolan raportti nimenomaan lähti siitä mitkä ovat hallituksen toimien työllisyysvaikutukset esimerkiksi kiky on tästä ulkona sen takia että se ei ole hallituksen toimi vaan se

sopima toimi eli hallituksen toimet työllisyyden parantamiseksi on arvioitu ja ja sitten päästään aivan realistisella oletuksella nollaan tuloerojen kasvamisessa tai hyvin vähään jollakin toisella oletuksella eli se lopputulema oli juuri se että ei lainkaan tai korkeintaan hyvin vähän työperäisestä maahanmuutosta oli kysymys mitä mitä sille on tehty me olemme asiantuntijayritysten työvoiman saatavuuden prosesseja nopeuttaneet tällä kaudella juho saaren työryhmän esitykset laitettiin jo kehysriihessä eli juho saaren työryhmältä pyydettiin lista siitä mitä tällä kaudella kannattaa panna liikkeelle he esittivät kahdestoista kohtaa ja niihin kaikkiin vastattiin positiivisesti sotu uudistukseen sosiaaliturvan useassa puheenvuorossa viitattiin siihen miksi emme käynnistä sitä olemme käynnistäneet sen valmistelun eli toimi hanke on virkamiestyönä työn alla ja sen lopputuloksena todennäköisesti tulee

sitten ensi kevään vaalikeskusteluihin

seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa pystytään hyödyntämään sitä sitä mittavaa pohjatyötä mitä siellä nyt tehdään investointeja tulevaisuusinvestointeja tehdään koko ajan ja tuo menokehys on tiukka menokehyksessä niin kuin edustaja vanhanen hyvin kuvasi on ainakin vuodesta kaksituhattakolme saakka pysytty viisitoista vuotta ja olisi aika erikoista että että hallitus vaaleja edeltävänä vuonna rikkoisi menokehyksen se antaisi kyllä erittäin huonon signaalin ulospäin mutta menokehys ei rajoita meidän taseestamme tehtäviä investointeja kunhan ne tehdään huolella ja kunnolla me olemme sieltä käyttäneet menokehyksen puitteissa tiestön ylläpitämisen korjausvelan pienentämiseen melkein miljardin koulutukseen tutkimukseen kehitykseen on tehty taseesta eli omaisuudesta investointeja jotka tuottavat pitkällä tähtäimellä

ja viimeksi sieltä tehtiin huippu urheilun rahastoon sijoitus jonka tuottoa voidaan sitten huippu urheilun kehitykseen käyttää eli tämä on se työkalu jota nyt on käytetty hyvin aktiivisesti mutta tämä olisi yksi sellainen asia josta meidän pitäisi yhdessä käydä keskustelua miten me tätä kasvanutta valtion omaisuutta pystyisimme vielä tehokkaammin käyttämään tulevaisuusinvestointien vauhdittamiseksi koska menokehys ei seuraavallakaan kaudella tule

myöskin tk panokset esille kohti tuota neljän prosentin osuutta meidän on päästävä se on ihan selvä asia ja nyt tämä tämä käänne on tässä tapahtunut edustaja elomaa nostitte esille veteraanipäätöksen haluan kiittää siitä kaikkia eduskuntaryhmiä tämä on tehty yhdessä tämä on meidän yhteinen päätöksemme ja on todella hienoa että kaikki eduskuntaryhmät siihen siihen lähtivät täällä oli runsaasti kysymyksiä vastauksia tulee kunkin pääluokan ohella puhutaan sitten sotesta tai ilmastopolitiikasta edustaja ala nissilä nosti esille strategisen hallitusohjelman sen pihvi on siinä että että strateginen hallitusohjelma nostaa muutaman tärkeimmän keskeisen asian erityistarkasteluun ja ja myöskin siinä että niistä käydään sitten keskustelua hallitus asettaa itsensä julkiseen keskusteluun näitten tavoitteiden kautta ja ja mittaa myöskin omaa pärjäämistään sillä ja näin on todellakin tällä kaudella tehty

uudistuksia ei ole tehty ajoissa esimerkiksi jos viime kaudella edellisen hallituksen työllisyystavoitteet olisivat täyttyneet niin tällä kaudella ei olisi tarvinnut tehdä leikkauksia ollenkaan eli tämä on se meidän ydinjuttumme että kun me pidämme tästä hyvästä työllisyysasteesta jatkossakin kiinni niin se tuo meille

sen lisäyksen mitä meillä on tuolla menopuolella menokehystäkinhän voi kasvattaa mutta se edellyttää kyllä sitä että että meillä on valtiontalous tasapainossa ja tätä tasapainoa hyödynnetään eli kaksi työllisyysaste sinne seitsemäänkymmeneenviiteen se tuo meille meille lisää väljyyttä ja toinen asia on se että valtion omaisuutta pystytään vieläkin tehokkaammin käyttämään tulevaisuusinvestointeihin
kiitoksia hyvästä debatista nyt mennään sitten viiden minuutin puheenvuoroihin ja ensimmäisenä niissä on edustaja laiho mehän vaihdamme sitten teemaa tuossa kello kaksitoista mutta mennään siihen asti

arvoisa puhemies veteraanit ansaitsevat yhdenvertaiset palvelut riippumatta siitä mikä heidän sotakohtalonsa on ollut sotainvalidien asiat on taattu sotilasvammalaissa kun taas rintamaveteraanien palveluiden osalta tilanne ei ole ollut näin selkeä ja palveluissa on ollut puutteita tämä

tuen ja hoivan tarve on heidän keskuudessaan jatkuvasti kasvava koska veteraanien keski ikä on jo yhdeksänkymmentäkolme vuotta sen takia päätös veteraanien kotipalveluiden tukemisesta sotainvalidien etuuksia vastaavasti on näiden tuhansien kunniakansalaistemme näkökulmasta erityisen tärkeä uuden lainsäädännön myötä rintamaveteraaneille turvataan samat kotona asumista tukevat palvelut kuin sotainvalideille kotipalveluihin kuuluu esimerkiksi siivousta ruoankuljetusta ja hoivapalvelua päätös on samalla luonnollinen jatko viime syksyn päätökselle jolloin lisäsimme veteraanien asumista tukevien palvelujen ja kuntoutuksen määrärahoja lain valmistelu on tarkoitus aloittaa heti ja muutoksen on määrä tulla voimaan jo ensi vuonna näin voimme maksaa takaisin edes osittain sen hinnan jonka olemme heille velkaa ja tämä on se aika kun viimeistään voimme tämän muutoksen tehdä

arvoisa rouva puhemies hallituksen esitystä ensi vuoden talousarvioksi on täällä ruodittu monesta eri suunnasta ja on on kuultu hyviä näkemyksiä ja molemmin puolin pöytää ihan ansiokkaita puheenvuoroja on kehuttu ja moitittu täällä on opposition toimesta esitetty näkemys siitä että esimerkiksi työllisyyden hyvä kehitys olisi ainoastaan hyvien suhdanteiden ansiota ansiota ja ettei hallituksella olisi nykyiseen hyvään tilanteeseen mitään osuutta oppositiossa istuvana kuitenkin arvostan rehellisyyttä ja tosiasioiden tunnustamista arvoisa puhemies kyllä vaatii taitoa ja rohkeutta ensinnäkin tunnistaa se positiivinen aalto joka on lähipiirissä joka on tulossa ja vaatii taitoa osata ohjata oma surffilauta sinne aallonharjalle ja sitten pitää se siellä ja minusta juuri näissä asioissa tämän hallituskauden aikana ollaan onnistuttu on ihan selvä että ei tämä suomi ihan itsestään vain hyödy kaikesta siitä hyvästä mitä tuolla maailmalla tapahtuu vaan se vaatii kyllä päätöksiä ja osaamista ja taitoa eli en en pidä tätä asiaa näin mustavalkoisena että tässä nyt vain on tällä hallituskaudella ollut hallituksella erittäin hyvä tuuri ja sen takia asiat ovat paremmin meillä on kiistatta sataseitsemäntoistatuhatta uutta työpaikkaa itse asiassa niitä on tällä hetkellä avoinna viisikymmentätuhatta eli meillä voisi olla jopa sataseitsemänkymmentätuhatta ihmistä enemmän töissä ellei meillä olisi tätä kansallista todella isoa ongelmaa että on tällä hetkellä edullisempaa jäädä työttömänä tukien varaan kotiin kuin ottaa työtä vastaan tämä on meille iso kansallinen haaste tämä meidän on pystyttävä ratkaisemaan miksi näin on en pidä sitä vastausta hyvänä että meidän täytyy lisätä työperäistä maahanmuuttoa jotta me voimme vastata siihen kysyntään joka meidän työmarkkinoilla on vaan lähteä siitä että me teemme töitä että ihmiset jälleen kerran innostuvat siitä että voi saada työpaikan ja omia tuloja sitten jokunen näkökulma joita näen tässä esityksessä pienituloisen ihmisen köyhyyteen tämä esitys ei tuo toivon näköaloja samaan aikaan kun meillä pienituloisten määrä kasvaa suomessa meillä on pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa kasvava ongelma siinä että yhdellä työllä ei enää selviä elinkustannukset ovat niin korkeat monella ihmisellä esimerkiksi yksinhuoltajaäidillä tai isällä on kaksi työpaikkaa jotta selviäisi näistä ihan tavallisista elinkustannuksista sitten meillä on kasvava joukko sellaisia ihmisiä jotka ovat joutuneet elämänsä järjestämään sillä tavalla että osa heidän arkeaan on mennä leipäjonoon ja hakea osa siitä päivän leivästä sieltä leipäjonosta tunnen paljon sellaisia ihmisiä joilla on työpaikka joilla on kaksi lasta

olisi näkynyt esimerkiksi tämän hallituskauden alussa ollut vähävaraisia auttavien yhdistysten tukeminen tätä toiminnan tukea jota nämä yhdistykset saivat kahden ensimmäisen talousarviovuoden aikana oli näistä niin sanotuista joululahjarahoista erotettu yhtenä miljoona tähän tarkoitukseen tämä asia olisi voitu tässä yhteydessä hyvin korjata laittaa se tänne sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalle vakituisena rahana sen tähden että nämä yhdistykset eivät tähän toimintaan saa mitään tukea muuten sitten vielä yksi asia tämä kehitysyhteistyö erityisesti kansalaisjärjestöjen osalta jotka odottivat että he olisivat saaneet nyt tässä koska niin paljon on puhuttu heidän hyvästä työstään ja

edes muutaman miljoonan lisää näin ei tässä käy en tiedä mikä tässä on niin vaikeaa kun kuitenkin koko hallituskauden hallitus on linjannut että tavoittelemme sitä nolla pilkku seitsemää prosenttia tosiasiassa tämäkin budjetti yhä edelleen laskee tätä osuutta ja nyt se on enää nolla pilkku neljäkymmentäyksi prosenttia arvoisa puhemies otan ehkä toisen puheenvuoron

arvoisa puhemies eilen valtiovarainministeri orpo esitteli meille vastuullisen budjetin ja ja

oli oikein erinomainen siinä hän myös ampui alas vääriä väittämiä hallituksen toiminnasta

että se on sosiaalisesti kestävää kun pieni ja keskituloisten verotustakin on alennettu poliitikon pitää osata katsoa tulevaisuuteen ja jokainen taloudelliset ja väestödemografiset realiteetit ymmärtävä tietää että ilman rakennemuutoksia meillä ei ole tulevaisuudessa varaa ylläpitää hyvinvointiyhteiskunnalle ominaisia peruspalveluja tosiaan meillä tavoitteena on saada sitä työllisyysastetta yhä korkeammalle ja maahanmuuttajat täytyy työllistää kuten eilen ministeri mainitsi ja sen pitää olla hallittua turvallisuudesta mikä on kaiken kaiken toiminnan perusedellytys huolehditaan ja toivonkin että nytten syksyllä saadaan tiedustelulainsäädäntö kiireellisesti eteenpäin

arvoisa puhemies tämä budjetti on todellakin tehty talouden suhdannehuipulla jokainen yritysjohtaja tietää että se on sille yritykselle juuri se kaikkein vaarallisin hetki kun menee hyvin jokainen yritysjohtaja tietää että juuri silloin on tehtävä ne investoinnit joilla se kasvu mahdollistetaan myöskin jatkossa nyt ei ole aika jäädä lepäämään laakereille ja siksi on sitäkin hämmästyttävämpää että kun pääministerinä on yritysjohtaja niin tämä budjetti ei vastaa tähän haasteeseen jonka se itse itselleen asettaa budjetissa valtiovarainministeriön ennustehan on että jo budjettivuonna tämä kasvu puolittuu ja seuraavana vuonna hidastuu siksi täytyy ihmetellä pääministerin järkeilyä joka mielestäni menee väärinpäin syyt ja seuraukset eivät olleet oikeassa järjestyksessä kun hän visioi että tarvitaan kahden prosentin talouskasvu josta sitten olisi jakaa erilaisiin uudistuksiin

mitä sitten tarvitsee tehdä jotta saataisiin tämä kahden prosentin kasvu jotta päästäisiin seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteeseen joka on ensimmäinen tavoitteemme tarvitsemme viisi uudistusta ja olisi ollut ilo lukea ne tästä budjettikirjasta ensimmäinen on maksuton toinen aste oppivelvollisuutta jatkamalla pysähdytään ihan tähän ensimmäiseen tehtävään joka olisi voitu laittaa heti liikkeelle se oli talouspolitiikan arviointineuvoston professori roope uusitalon suositus investoinniksi ja jälleen toinen väärinkäsitys josta on vähän outoa joutua yritysjohtajaa ikään kuin opastamaan investointi ei ole sama kuin menoerä investoinnin perustelu on se että se tuottaa tuloja tulovirtaan se on syy miksi investointi tehdään siksi investointi maksuttomaan toiseen asteeseen tarkoittaa sitä että niistä lähes

jotka eivät ole koulutuksessa työssä tai harjoittelussa voitaisiin saada ote ja saada heidät mukaan yhteiskuntaan ja ja tuottavaan toimintaan se tarkoittaa sitä että kenenkään koulutusaste ei enää jatkossa olisi niin heikko että se ei riitä tulevaisuuden työelämään kuten tiedetään pelkällä perusasteella ihmisten työllisyysaste on vain neljäkymmentäkolme prosenttia ei siis lähelläkään sitä tavoiteltua seitsemääkymmentäviittä prosenttia maksuton toinen aste on siis taloudellinen investointi joka tuottaa talouskasvua tähän liittyy koko osaamispolku kaksituhattakolmekymmentä varhaiskasvatusuudistus on se toinen uudistus ja siihen elimellisesti liittyy perhevapaauudistus joka vastaa siihen kysymykseen että mistä mistä ne työpaikat syntyvät keitä saadaan työvoimaan kun pienten lasten äidit ovat myös käytettävissä työmarkkinoilla se on tasa arvoteko se myöskin tarkoittaa sitä että naisten palkkataso nousee ja aikanaan naisten eläkkeet nousevat

nähdään juuri se ero että ruotsissa paljon useammin nuoret naiset ovat työelämässä mukana neljäs uudistus josta täällä on jo puhuttu on sosiaaliturvauudistus se on välttämätön muun muassa yksinyrittäjien aseman parantamiseksi kun yhä useampi suomalainen tulee toimeen omalla työllään toiminimiyrittäjänä mutta siinä sosiaaliturva on edelleen puutteellinen viides tärkeä uudistus on pienipalkkaisia kannustava verouudistus se tarkoittaa esimerkiksi sdpn esittämää ehdotusta pienten palkkojen tukemisesta joka tarkoittaisi sitä että parhaassa tapauksessa nettopalkka voisi olla jopa suurempi kuin bruttopalkka niillä niillä palkkatasoilla jotka nyt ovat kaikkein pienituloisimpia eli alle viisitoistatuhatta euroa silloin kenenkään ei tarvitsisi miettiä sitä kannattaako jäädä etuuksille vai mennä vaikkapa pätkätyöhön osa aikatyöhön huonosti palkattuun työhön joka voisi olla sitten askel paremmin palkattuun vakituisempaan työhön tämä kaikki ikävä kyllä loistaa poissaolollaan tästä keltaisesta kirjasta ja siksi se on vain katsaus menneisyyteen eikä ikävä kyllä se meille välttämätön suuntaviitta tulevaisuuteen kaksituhattakaksikymmentä luvulle kun kaksikymmentä luku alkaa neljästoista päivä huhtikuuta
kiitoksia sitten meillä vaihtuu ministeri ministeri häkkänen teidän vuoronne alkaa nyt olkaa hyvä esittelypuheenvuoro enintään viisi minuuttia
arvoisa puhemies oikeusministeriön

ensi vuodelle koostuu rangaistuspolitiikan kiristämisen ohjelman osakokonaisuuksista samoin ylivelkaantumisen hillintään ja ylivelkaantumisen hoitamiseen liittyvän ohjelman osahankkeista ylivelkaantumisen osalta suomessa jo lähes neljälläsadallatuhannella ihmisellä on maksuhäiriömerkintöjä vieläkin suurempi määrä velallisia on ulosotossa ja ongelma on kasvamassa koko ajan entistä suuremmaksi tämän takia me tuomme eduskunnan käsittelyyn myös ylivelkaantumista hillitseviä hankkeita arvoisa puhemies moni ylivelkaantunut tosiaan kamppailee äärimmäisen vaikean tilanteensa kanssa vaikka vastuu taloudenpidosta on lähtökohtaisesti yksilöllä itsellään ovat tilanteet monesti inhimillisesti niin vaikeita että ylivelkaantunutta tulee kyetä auttamaan nykyistä paremmilla julkisen vallan toimenpiteillä tämän vuoksi nyt käsiteltävässä budjetissa esitämme selkeitä panostuksia ylivelkaantuneiden henkilöiden tuen parantamiseen talous ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistoissa hoidettavaksi ensi vuodesta alkaen talous ja ja ylivelkaantuneiden aseman parantamiseen kohdistetaan oikeusaputoimistoille kaksitoista pilkku seitsemän miljoonaa euroa jossa on lisäystä kolme miljoonaa euroa nykytasoon nähden talous ja velkaneuvonnassa tulee työskentelemään sataseitsemänkymmentäviisi henkilöä jotka sijoitetaan kaikkiin kahteenkymmeneenkolmeen oikeusaputoimistoon parannamme palvelun saavutettavuutta myös verkkopalveluja kehittämällä jotta palvelu olisi saatavilla tasapuolisesti ympäri maata mitä nopeammin ylivelkaantunut saa asiansa pois tuomioistuinprosessista sitä nopeammin asioiden selkiyttäminen on mahdollista ylivelkaantuneiden aseman parantamiseksi tuomioistuimille osoitetaan kahden miljoonan euron lisämääräraha velkomusasioiden joutuisaan käsittelyyn mitä useampi saa ensimmäistä kertaa ulosottoon joutuessaan apua ja saa hoidettua asiansa kuntoon sitä enemmän vältetään ulosoton asiakkuuden kierrettä tämän vuoksi lisäämme ulosottolaitokselle miljoona euroa velallisten neuvonnan tehostamiseen lisäyksen tarkoituksena on parantaa ensimmäistä kertaa ulosottoon joutuvien auttamista näillä lisäyksillä voidaan kohdistaa tuomioistuinkäsittelyyn ja ylivelkaantuneiden neuvontaan yhteensä viisikymmentä henkilötyövuotta arvoisa puhemies budjettiehdotuksesta muutama sana laajemmin oikeusministeriön ensi vuoden talousarvioehdotuksessa esitetään oikeusministeriön hallinnonalalle määrärahoja yhteensä yhdeksänsataaseitsemänkymmentäkuusi miljoonaa euroa kun vuosittain vaihtelevia vaalimenoja ei oteta huomioon hallinnonalan määrärahataso on kolmekymmentäseitsemän miljoonaa euroa suurempi kuin tänä vuonna kasvu johtuu muun muassa palkkojen tarkistuksista ja wincapita kokonaisuuteen liittyvien korvausten maksatuksista talousarvioesityksellä turvataan oikeuslaitoksen ja rikosseuraamuslaitoksen ensi vuoden toiminta ja annetaan lisäapua ylivelkaantuneille sekä kiristetään rangaistuspolitiikkaa nyt käsittelyssäkin olevilla budjettilaeilla

hallitus on on antanut eduskunnalle kaksi rangaistusten kiristämistä koskevaa budjettilakiesitystä ensinnäkin esitetään että ehdollisen vankeuden oheisseuraamukseksi säädettäisiin harkinnanvarainen valvonta myös kaksikymmentäyksi vuotta täyttäneille rikoksentekijöille tämän budjettilain tavoitteena on sekä puuttua taparikollisiksi ajautumassa olevien päihdeongelmaisten tilanteeseen että antaa nykyistä tuntuvampi rangaistus esimerkiksi pitkän ehdollisen vankeuden väkivalta tai seksuaalirikoksesta saavalle ensikertalaiselle henkilölle toisena budjettilakina esitetään ehdonalaisen vapauden valvontaa koskevien säännösten tiukentamista vapauden valvontaan asettamisen edellytyksiin lisättäisiin korkeaksi arvioitu väkivalta tai seksuaalirikokseen syyllistymisen riski näistä muutoksista rikosseuraamuslaitokselle vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista aiheutuviin lisämenoihin ehdotetaan yhden pilkku kahdeksan lisärahoitusta lisäksi mainittakoon että syksyn aikana on tarkoitus antaa kolme muuta rangaistuksen kiristämistä koskevaa hallituksen esitystä joiden määrärahavaikutukset eivät kohdistu vielä vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista nämä hallituksen esitykset koskevat lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten kiristämistä rikosten uusijoiden rangaistusten tiukentamista ensikertalaisuussäännöstä muuttamalla sekä sakon muuntorangaistusten palauttamista vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta lukien käräjäoikeuksia on kaksikymmentä eli määrä vähenee nykyisestä kahdestakymmenestäseitsemästä uudistuksen tavoitteena on lisätä tehokkuutta ja hyödyntää samalla tuomarien osaamista aiempaa monipuolisemmin avaan

oikeusministeriön hallinnonalan menoja esitetään kasvatettavaksi kolmekymmentäseitsemän miljoonaa euroa mikä on välttämätöntä jotta tämä meidän oikeusvaltiomme säilyy oikeudenkäyttö ei ole ilmaista ja tämä on ilahduttava lisäys haluan nostaa rangaistuspolitiikan tiukentamisen tässä esiin olette tehnyt loistavaa työtä

tiettyjä asioita tässähän rikosvastuu tulee entistä enemmän kohdentumaan oikein ja tiukentumaan ja turvallisuus lisääntyy se on kaiken a ja o en malta olla sanomatta näistä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tiukentamisista sekä ensikertalaisuussäännösten tiukentamisista sakon muuntorangaistuksen palauttamista on odotettu pitkään sitä ovat rehelliset yrittäjät odottaneet täytyy muistaa uhrin oikeudet tässä

kysyä vielä teiltä onko näitä esityksiä mainitsittekin jotain tulossa lisää onko tulossa semmoisia esityksiä missä oikeudenkäynnin painopiste

hallitus teki kehysriihessä vastoin oikeusministeriön esitystä päätöksen että pelson vankilaa ei lakkauteta se oli hyvä päätös maakunnassa on nyt vain ihmetelty sitä että ministeriössä ja rikosseuraamuslaitoksella ei arvosteta työtoimintaa ministerikin kävi pelsolla ja kehui miten hyvää työtoimintaa siellä harjoitetaan mutta nyt te olette antanut ohjeen että että vaalan keskustaan rakennetaan uusi vankila samalla mitä pelsolla on tehty yli vedetään raksit mennään enempi tämmöisen henkisen valmennuksen puolelle vaikka käytännön toimijat siellä antavat viestiä että että juuri se työtoiminta on vankien kannalta mitä parasta parasta toimintaa tulevan vapauden ajalle varautumista samalla kysyn mitä tehdään tälle geenipankille joka pelsolla tällä hetkellä on oletteko maa ja metsätalousministeriön kanssa neuvotellut mitä sille tulee tapahtumaan ja onko tämä kokonaisedun mukaista että

arvoisa rouva puhemies on tärkeää että oikeusministeriön toimialalla on on riittävät voimavarat ja resurssit oikeusturva on oikeusvaltion perusta kerroitte tästä talous ja velkaneuvonnan uudistuksesta joka valiokunnassa hyväksyttiinkin yksimielisesti ja ja eduskunta on tämän uudistuksen takana käsittelyssä nousi esille tärkeitä varteenotettavia seikkoja esimerkiksi joissa nyt on talous ja velkaneuvontaa on huolehdittava että myös täällä olevat palvelut pysyvät vähintään yhtä hyvänä vaikka on toki keskeistä että koko maahan saadaan hyvät ja tasaveroiset palvelut ja myös se oli nähtävissä että verkkopalvelu on hyvä mutta se myös lisää asiakasmääriä ja toisaalta pitää olla valmiutta myös henkilökohtaiseen kohtaamiseen toivon että jatkossa seurataan talous ja velkaneuvonnan tilaa ja ollaan valmiita lisäämään lisäresursseja

rouva puhemies minun täytyy aluksi kiittää ministeriä siitä että tämä

työtoiminta saisi jatkua ja ja vankila rakennettaisiin sinne missä se tällä hetkellä toimii

puhemies keväällä yli satakolmekymmentä edustajaa allekirjoitti lakialoitteen luottotietolain ja ulosottokaaren muuttamiseksi siten että maksuhäiriömerkinnät tulee poistaa luottotietorekisteristä aina kun velka on suoritettu tai sen peruste on poistunut kuulimme jälleen kerran että neljälläsadallatuhannella suomalaisella on maksuhäiriömerkintä ja on tietenkin sekä epäinhimillistä että huonoa talouspolitiikkaa että merkinnät usein jäävät roikkumaan pitkäksikin aikaa siinäkin tapauksessa että itse velka on suoritettu tämä on myös osasyy monen nuoren aikuisen syrjäytymiseen arvoisa ministeri mitä mieltä te olette tästä aloitteesta ja osaatteko sanoa jotakin sen etenemisestä

haluan samalla kiittää ministeriä siitä että hän on myös julkisuudessa suhtautunut positiivisesti niin

arvoisa herra puhemies monia hyviä asioita on tällä vaalikaudella tapahtunut yksi asia kuitenkin mieltäni painaa ja se on täälläkin jo nostettu esiin tämä ylivelkaantuneiden ihmisten asema on hyvä että tähän neuvontaan nyt panostetaan ja tartutaan jo heti alkumetreillä näihin ongelmiin mutta sitten ovat nämä viime laman aikana velkaloukkuihin jääneet ihmiset joiden tilanne yhä edelleen kaksikymmentä vuotta myöhemmin on hyvin toivoton kolmekymmentätuhatta joista suurin osa on jo ikääntyneitä osa sairaseläkkeellä edelleen maksaa tätä laman hintaa olen oikeusministerille useasti puhunut tästä että eikö olisi jo kohtuullista tehdä armahduslaki näiden ihmisen kohdalla jonkinlainen yhteiskunnallinen vastuu olisi otettava annoimmehan me pankeillekin mahdollisuuden vapautua ja päästä uuteen alkuun toivoisin että oikeusministeri vielä harkitsisi kun on vaalikautta jäljellä vaikka tietyn työryhmän perustamista pohtimaan miten näitä ihmisiä voitaisiin
arvoisa rouva puhemies edustaja rantakangas nosti esille tärkeän asian liittyen pelson vankilaan ja myös itse ihmettelen sitä että työtoiminta joka on äärimmäisen tärkeää vangeille oltaisiin nyt sitten ajamassa alas tältä alueelta vaikka en ole itse varsinainen kokemusasiantuntija satun jotakin tietämään myös tästä asiasta ja voin kertoa että näille ihmisille jotka eivät pysty sopeutumaan yhteiskunnan

pyytäisin vielä oikeusministeriä tarkistamaan käräjäoikeusverkkoa raahen osalta jossa on erinomaisen terveelliset toimitilat kun tiedossa on että oulussa ei vastaavia ole voitaisiinko tätä asiaa vielä tarkistaa
arvoisa puhemies tällä hallituskaudella on tehty ja suunniteltu erittäin hyviä lakimuutoksia erityisesti olen ilahtunut siitä että lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia kiristetään ja ja myöskin ensikertalaisuussäädöstä tiukennetaan nämä ovat kuitenkin sellaisia jotka nimenomaan ihmisten oikeustajua vastaan sotivat jos ne ovat liian liian lieviä samoin sakon monet yrittäjät kiittävät siinä on myöskin ihan monen että saavat saavat riittävän tulon näpistelijät ovat ongelma olen myöskin ilahtunut siitä että vaarallisten rikollisten riskiarviointia tehostetaan koska kyllä meidän pitää panostaa myöskin siihen että kun on ollut vankeudessa arvioidaan sitten sekin että on edellytyksiä päästä takaisin yhteiskuntaan sitten vielä positiivinen luottorekisteri ja ehkäisevä työ

arvoisa rouva puhemies tosiaan tässä oikeusministeriön hallinnonalalla on tapahtunut paljon hyvää ja kuten näemme tästä niin niin hyvin kannatettavia esityksiä olette ministeri tuomassa eduskunnalle täytyy kiitos silloin silloin sanoa kun siihen on aihetta

ensinnäkin edustaja strand otti todella hyvin esille maksuhäiriömerkinnät ja niiden poistumisen aikataulun tämän lakialoitteen joka täällä on siinähän on yli sata allekirjoitusta joten me lakivaliokunnassa suhtaudumme siihen myönteisesti ja olemme lähettäneet sen ministeriöön lausunnolle kysyisin myöskin sen aikataulusta milloin me saamme sen käsiteltäväksi valiokuntaan mutta kysyisin ministeriltä kun täällä sivulla sataviisikymmentäviisi on todettu oikeusministeriön yhteiskunnallisiin vaikutusarvioihin että heikomman osapuolen suojasta huolehditaan olen saanut nyt paljon yhteydenottoja todistajan oikeusturvasta ja asemasta kun hätäkeskusnauhat menevät rikoksentekijöille tiedoksi ja tulee sitten todistustaakka tai velvoite oikeudessa miten oikeusturvaa todistajan tai ilmoittajan osalta voidaan

arvoisa puhemies ministeri häkkäsellä on hyviä asioita tulossa ja niitä tullee mutta olisin tuosta ehdonalaisen vapauden kiristämisestä vielä kysynyt voisiko miettiä tulevaisuutta varten nimenomaan näitten vakavien rikosten uusijoiden kuten henkirikosten tekijät ja seksuaalirikolliset jonkinlaista muutakin säilössä pitämistä vähän pidempään kuin että pelkästään tällä lailla pikkuhiljaa päästetään pois nimenomaan sen takia että jos jatkuvasti uusii tämmöisiä vakavia rikoksia niin mikä on oikeutesi liikkua yhteiskunnassa täysin valvomatta ja vapaasti ihan pidemmälläkin ajalla

onko tuomioistuimissa riittävät resurssit tarvitaan ihmisiä jotta niitä ratkaisuja myös tulee niitä eivät koneet voi tehdä maksuhäiriöiden osalta saan palautetta että nyt on alettu työpaikoissa jopa kaupan kassalla vaatimaan että on puhdas maksuhäiriörekisteri ei kai se tarkoita että henkilö on jotenkin epäilyttävä jos on jotakin sattunut onko tämä ministeriön tiedossa ja mitä tälle voisi tehdä

kysyisinkin ministeri häkkäseltä joka on tehnyt hyvää työtä tässä missä vaiheessa meillä olisi taloudellisesti mahdollista nostaa ylivelkaantuneiden ulosoton suojaosuutta lähemmäs tuhatta euroa nimittäin nyt tilanne on se että perintä on niin voimakasta että nämä velkaantuneet joutuvat toimeentulotuen varaan siksi että heillä ei yksinkertaisesti riitä rahaa niihin arkisiin menoihin tämä olisi erittäin tärkeä parannus heti kun on mahdollista

kysymyksistä ja kommenteista ensinnäkin tästä yhdeksänkymmentä luvun pankkikriisistä tietysti tullut kysymyksiä aikaisemminkin paljon meillähän on uudistettu viime aikoina kaksituhatta luvun puolella velkojen vanhentumislakia ja muita joilla näihin tulee helpotuksia eli velat vanhentuvat mutta jolla tavallaan kaikki jostain syystä nollautuisi ei ole tällä hetkellä valmistelussa täällä oli puhetta käräjäoikeusverkosta ja ja lakivaliokunnan puheenjohtaja tolvanen nosti esiin miten käräjäoikeuksia vahvistetaan no tämä käräjäoikeusverkkouudistus on nyt keskeinen työkalu siihen miten niukkojen resurssien maailmassa kyetään turvaamaan oikeuspalvelujen mahdollisimman suuri laatu ensi sijassa elikkä tuomarien erikoistumisella ja että käräjäoikeuksissa on oikeasti riittävästi resursseja käsitellä monimutkaisiakin asioita nimenomaan pyritään siihen että käräjäoikeuksissa ratkaistaisiin asiat kerralla mahdollisimman laadukkaasti ettei tarvitse lähteä vuosien jatkovalituskierteeseen ja prosesseihin asiat saadaan nopeammin ratkottua sitten tähän vankilakysymykseen pohjois pohjanmaan alueelta vaalan kysymys määrärahojahan ei lähtökohtaisesti ollut ennen kuin hallituksen piirissä neuvoteltiin ne määrärahat sen takia oikeusministeriö ei voi omia kehyksiään ylittää myöskään tietyissä asioissa sen jälkeen kun saatiin neuvoteltua rahat myös vaalan vankilan ratkaisuun on käynnistetty selvitys siitä mikä on paras sijainti paikka siellä vaalan kunnan sisällä

mitä tulee tähän kuntouttavaan työtoimintaan niin sitä tehdään kaikissa vankiloissa tällä hetkellä enemmän tai vähemmän eli opiskelu osallistuminen jonkinlaiseen on aivan keskeinen osa kovien rikollisten osalta vielä riskiarviointia lisätään valvontaa lisätään toimintaohjelmia joihin seksuaalirikolliset kovat väkivaltarikolliset joutuvat osallistumaan lisätään

ensinnäkin kiitos ministerille tästä positiivisen luottorekisterihankkeen aktiivisesta ajamisesta se on ollut meidän yhteinen tahtotilamme jo pidemmän aikaa mutta olisin kysynyt teiltä sitä miten sitten oikeastaan näette yhteistyön yli hallinnonrajojen siinä mielessä jos ja kun me voimme rakentaa digitaalisen alustan joka toimii rahoitussektorilla voisiko esimerkiksi valtion kehittämisyhtiö vake olla aktiivinen siinä meille syntyisi tällainen kotimainen toimija suomalainen toimija joka yhdistäisi kaikki nämä tarpeet ja vaatimukset että sitten ihmiset voivat luottaa siihen miten perintä toimii se on kohtuuhintaista mutta samalla toki rahoitussektori voi siihen liittyä helposti oikeastaan ihan samanlaista ratkaisua haen kuin arvoisa hallitus on hakenut sote sektorilla olisiko tämä mahdollista voisitteko ottaa kollegoiden esimerkiksi ministeri lintilän kanssa tällaisen asian esille

kysyä ministeriltä näistä eri virastojen uudistuksista olemme käyneet keskustelua tuolla lehtien palstoilla siitä vielä mitään mahdollisuuksia tarkentavia päätöksiä tehdä tiedän että ministerillä on siinä täysi päätäntävalta myönteistä palautetta annan ministerille myös rangaistuksien kiristämisestä eri rikoksissa koska koen niin että esimerkiksi tämä sakon muuntorangaistuksen palauttaminen mikä on noin kymmenen vuotta vanha laki ja laki tuli nyt sitten takaisin ja pistettiin oikeaan rooteliin on erittäin hyvä esimerkki siitä kuinka täällä talossa jotain vanhaakin päätöstä voidaan korjata kun nähdään että se ei toimi tämä oli hyvä esimerkki siitä täydet pisteet täydet pisteet ministerille että tämä sakon muuntorangaistus palautettiin mutta erilaisten oikeusvirastojen uudistamisesta haluaisin kuulla ministerin kannanoton

arvoisa rouva puhemies oikeusministeri häkkäsen johdolla on valmisteltu ohjelma rangaistusten kiristämiseksi kiitos siitä ja kiitos erityisen tärkeästä työstä seksuaali ja väkivaltarikoksista tuomittavien rangaistusten koventamiseksi

rouva puhemies viime torstaina korkein oikeus teki hallitukselle harvinaisen esityksen lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä kyse on korkeimman oikeuden mahdollisuudesta saada asiantuntijalääkärin apua vakuutusoikeuden ratkaisuja käsiteltäessä tällä hetkellä mikään taho ei ole velvoitettu antamaan lääketieteellisiä lausuntoja korkeimmalle oikeudelle koko vakuutusoikeuden prosessissa asiantuntijalääkäreiden lausunnoilla on aivan keskeinen merkitys oikeusturvan toteutumisen kannalta korkeimmalla oikeudella tulee olla mahdollisuus puolueettomiin asiantuntijalausuntoihin kysynkin oikeusministeriltä aikooko ministeriö ryhtyä lainsäädäntötoimeen korkeimman oikeuden esityksestä sekä varmistaa yhdessä sosiaali ja terveysministeriön kanssa rahoituksen jotta vakuutusoikeuden prosessi toteutuu oikeusturvaa vaarantamatta

arvoisa rouva puhemies oikeusministeriö on valtioneuvostossa ja valtionhallinnossa vähän samassa asemassa kuin siivooja monella työpaikalla silloin kun asiat menevät hyvin ja oikeusvaltio toimii juuri kukaan ei siitä piittaa mutta käytännössä se on erittäin tärkeää jos se ei toimi

luvulle säätämisaikansa lisäksi se on henkisesti myös hyvin seitsemänkymmentä lukulainen lisäksi haluan nyt kysyä kysyä vielä tästä ylivelkaantuneitten asemasta meillä on yksityishenkilön velkajärjestely mutta voisiko ajatella että meillä vielä säädettäisiin tällainen britannian ja usan tyyppinen henkilökohtainen konkurssi jossa voisi neuvonnan ja ulosoton avun lisäksi ihan vapautua veloista saada uuden mahdollisuuden

arvoisa puhemies täällä aika monessa puheenvuorossa on noussut esille ylivelkaantuminen ja minun mielestäni se on yksi suurimpia ongelmia nyky yhteiskunnassa jos me katsomme tulevaisuuteen niitä ihmisiä on yli kuusisataatuhatta jotka ovat enemmän tai vähemmän ongelmissa se ongelma ei monta kertaa pääty vielä siihen kun maksaa kaikki pois ja ihminen joka on hyvin ahdistunut huoahtaa että hän on päässyt kuiville vaan sen jälkeen alkaa perintäfirmoilta tulla näitä häntälaskuja ja häntäsuorituksia alkaa taas uusi ralli

käytetty monia hyviä puheenvuoroja ja monia hyviä esityksiä on tullut erityisesti haluan kiittää tästä että rangaistuksia seksuaalirikoksista on kovennettu mutta kysyisin onko kiinnitetty tässä niin uhrien kuin rikoksentekijöidenkin tarvitsemaan hoitoon myös siinä yhteydessä kun rangaistuksia kärsitään jotta niihin varsinaisiin juurisyihin päästäisiin kiinni ja jotta uusintaa ei tapahtuisi sitten näihin maksuhäiriömerkintöihin olisin halunnut kysyä onko kiinnitetty huomiota siihen miten niitä voitaisiin ennalta ehkäistä tai tai varhaisemmin niihin puuttua tässä puhun nyt erityisesti nuorten ja niin sanottujen ensikertalaisten puolesta että pyrittäisiin henkilökohtaisesti tavoittamaan heidät esimerkiksi puhelimitse tai viesteillä monta kertaa nuoret eivät välttämättä edes ymmärrä mihinkä rumbaan joutuvat ja se voi olla hyvin pienestä summasta kiinni suomessakin olen käytännön kentältä kuullut että on tullut viesti kännykkään että soita maksuhäiriömerkintään liittyen ja asianomainen ei tiedä ollenkaan että tämmöistä on tulossa koska posti on vuosien ajan mennyt väärään osoitteeseen

ihan ensin ministerille siitä että teillä tuntuu olevan sydän olette tuonut mukaan nyt tämän velkaneuvonnan joka on erittäin hyvä asia tästä olisi erittäin hyvä ottaa seuraava askel eteenpäin joka olisi sosiaalinen valtion takaama luototus henkilöille jotka ovat ylivelkaantuneet nimittäin suomalainen kyllä maksaa velkansa mikäli se on mahdollista jos pääomakin pienenee yksi asia mikä olisi hyvä ulosotossa saada aikaan on se että korkolakia pitäisi ehkä muuttaa siten että ei tulisi korkoa korolle että olisi yksi korko mikä sieltä tulee koska nyt siinä käy niin että maksetaan pelkästään korkoa ja pääoma ei pienene lainkaan ja se se on aikamoinen vaikeus

perintätoimistot eivät sitten enää hakisi käräjäoikeuksilta erilaisia päätöksiä summaarisiin asioihin koska hehän hakevat sen jälkeen omille kuluilleen oikeudesta päätöksen ja se tuo velallisille taas melkein kolmesataa euroa

arvoisa rouva puhemies viittaan edustaja kurvisen puheenvuoroon tästä henkilökohtaisen konkurssin mahdollisuudesta vuosi sitten laitoitte selvityksen siitä liikkeelle nyt olisi mielenkiintoista kuulla mihin mihin tuo selvitys on johtamassa ja mihin arvioihin sen kautta sitten tullaan pääsemään arvoisa puhemies oikeusvaltion yksi keskeinen perusta on kansalaisten oikeusturva ja kyllä silloin myös käräjäoikeuksien lukumäärällä ja sijainnilla on oma merkityksensä pyritään laatuun pelkään kyllä pahoin asianajajat valittavat jatkossakin eri oikeusistuimiin ja asteisiin ja näin ollen näin ollen se pelkkä laadukas käräjäoikeuden päätös ei ole aina se lopullinen ratkaisu nyt kun esimerkiksi pohjois savossa jossa muuten aiemmin oli kihlakunnittain eli viiden kihlakunnan puitteissa käräjäoikeudet ollaan siirtymässä vain yhteen se samalla edellyttää sitten investointeja kysynkin ihan tähän liittyen miten tämä puoli on etenemässä itse kyllä pidän tavallaan järjettömänä sitä että kun on ollut hyvät tilat iisalmessa ja varkaudessakin niin nyt rakennetaan kuitenkin uutta kuopioon

arvoisa rouva puhemies opposition puoleltakin kiiteltiin että oikeusministerillä on selvästi sydäntä sen lisäksi hänellä on nähdäkseni myöskin järkeä ja oikeudentuntoa kun politiikassa nykyisin puhutaan oikeudesta niin aivan liian usein puhe kääntyy nimenomaisesti siihen että sillä tai tällä pitäisi olla oikeus tähän tai tuohon mutta on loistavaa nähdä että teidän oikeusministerikautenne aikana oikeudesta puhuttaessa yhä enemmän ollaan keskitytty myös oikeudenmukaisiin tuomioihin ja siihen että suomen aivan liian löysää rangaistuspolitiikkaa etenkin henkeen ja terveyteen kohdistuvissa rikoksissa on saatu kiristettyä

kymmenen vuoden jälkeen ja näpistelijät saadaan vastuuseen teoistaan kysynkin ministeriltä onko nähtävissä että teidän kautenne muodostaa eräänlaisen käännekohdan suomalaisen kriminaalipolitiikan paradigmassa siten että rötöstelijät saavat viimeinkin ansionsa mukaan
arvoisa rouva puhemies haluan muistuttaa että oikeusministeriön selvityksessä on jo vuonna kaksituhattakolme todettu että näissä sakon muuntorangaistuksissa on ollut kyseessä henkilöitä jotka ovat asunnottomia päihdeongelmaisia heidät on ulosotossa todettu varattomiksi ja muuntamisesta aiheutuvat kustannukset ovat suuremmat kuin maksamatta jääneet sakot haluan ministeri että selvittäisitte mikä tilanne nyt tällä hetkellä on ja miten on ajateltu sitten mahdollisesti tarjota apua myös näille päihdeongelmaisille varattomille ihmisille rangaistusten kiristämisestä voin todeta sen että meillä on velvollisuus suojella lapsia ja se että lapsiin kohdistuvien kiristetään on hyvä asia haluan muistuttaa myös naisverkoston aloitteesta jossa esitetään että suostumuksen puute lisätään raiskauksien kriteeriksi yhdyn myös siihen mitä edustaja vikman nosti esille tyttöjen silpomisen kieltämiseen lailla toivon että ministeri edistäisi tätä vaikka asiasta on kansalaisaloite menossa näin saisimme nopeammin

kestää pitkään ennen kuin negatiivisesta luottorekisteristä saa luotonantaja tietoja kuinka henkilö on ehtinyt velkaantua siinä muutaman kuukauden

kun sosiaalietuuksissa katsotaan puolison tuloja niin jos luottorekisteri saadaan voimaan miten sitten siellä se puolison luottorekisteri onko hän jo velkaantunut täysin jos toinen puoliso alkaa perheen velkaa miten tämä on huomioitu tutkimuksissa

arvoisa rouva puhemies olen vuodesta kaksituhattayksitoista asti saanut olla hallintovaliokunnan jäsenenä ja näihin sisäisen turvallisuuden asioihin pystynyt perehtymään ja olen usein kysynyt sisäministeriltä tai liikenne ja viestintäministeriltä peltipoliiseista olisin kysynyt nyt oikeusministeriltä miten arvioitte miten kansalaisten lainkuuliaisuuteen tai oikeustajuun vaikuttaa se että suomalaista liikenneturvallisuutta valvotaan peltipoliiseilla suomessa siis yhä suuremmissa määrin valvotaan peltipoliiseilla ja samaan aikaan vähennetään poliisin liikennevalvontaa suomalainen autoilija törmää liikenteessä todennäköisemmin ennemmin hirveen kuin

automaattinen liikennevalvonta on positiivinen ilmiö silloin kun lisätään liikenneturvallisuutta mutta suomalainen automaattinen liikennevalvonta on usein risteysalueiden jälkeistä valvontaa jolla suoranaisesti ei ole esimerkiksi risteysonnettomuuksien ennaltaehkäisemiseen mitään vaikutuksia

arvoisa rouva puhemies

kansanedustajaa allekirjoitti yhteisen lakialoitteen jossa jokaisesta puolueesta oli allekirjoittajia siihen että luottohäiriömerkintä poistuisi kuukauden kuluessa siitä kun velka on maksettu nyt edelleen jatkuu se pitkä vuosia kestävä prosessi jossa roikotetaan näitä ihmisiä ja pankit käyttäytyvät lainvastaisesti eivätkä anna näille henkilöille sen merkinnän takia sähköistä tunnistautumismahdollisuutta suljetaan pois yhteiskunnan normaaleista käytännöistä vaikka laki sen estääkin pitäisi olla erittäin vakava pankkiin liittyvä merkintä että voisi näin toimia kysynkin ministeriltä joka näin opposition kannalta on vaarallisen hyvä omassa toiminnassaan mitenkä te haluatte puuttua myös tähän kun teillä on nyt tähän liittyviä hyviä toimenpiteitä menossa

arvoisa rouva puhemies on hyvä että tätä velkaantumisen vaikeaa tilannetta tarkastellaan tarkastellaan monesta tulokulmasta itse asiassa kun viime viikolla kävimme valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajien kanssa euroopassa frankfurtissa ja strasbourgissa esille nousi esimerkiksi se että meillä on tällä hetkellä kiihtyvä kotitalouksien velkaantuminen ja ja myös sellaisia haasteita esimerkiksi asuntojen kanssa että saatetaan olla asuntoloukussa jossa asunnon arvo on romahtanut ja niin poispäin tämä positiivinen luottorekisteri joka täälläkin keskusteluissa on ollut on erittäin tervetullut se itse asiassa auttaa montaa tavallista ihmistä hallitsemaan omaa talouttaan paremmin arvoisa ministeri häkkänen te te olette tehnyt hyvää työtä oikeusministerinä aika usein ministerit vain puhuvat että nyt tiukennetaan mutta teidän aikananne on rangaistuksia tiukennettu ja tiukennetaan myös ensi vuonna kiitos tästä oikeustajun mukaisia rangaistuksia tämä maa odottaa

arvoisa puhemies edustaja paloniemi otti esille tämän ulosoton suojaosuuden ja minustakin on selvä vääryys että takuu eläkkeen taso on tällä hetkellä korkeampi kuin mikä on tämä ulosoton suojaosuus tähän pitäisi kyllä kyetä lähiaikoina löytämään ratkaisuita jos ei nyt tämän kauden aikana niin viimeistään seuraavalla kaudella koska tämä johtaa toimeentulo ongelmiin sitten palaan vielä tähän käräjäoikeusuudistukseen ministeri tunnette hyvin tätä pohjois pohjanmaankin tilannetta ollut vaikea ymmärtää se että oikeusministeriöllä ja sisäministeriöllä on erilainen tulkinta oulun oulun toimitilojen kunnosta poliisi ilmoitti jo hyvissä ajoin että he eivät palaa oulun toimitiloihin mutta oikeusministeriön puolella on on viesti että raahe lakkautetaan ja siirretään henkilöt sinne hometaloon voiko tämä ihan oikeasti olla hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja miten kahden eri ministeriön linjaus voi olla näin erilainen vai vai onko niin että sinne suunnitellaan kymmenien miljoonien uusi investointi sehän tarkoittaa käytännössä sitä että ne laskelmat joita siis ei olekaan ovat

sinällään tuntuu vähän erikoiselta että oppositiosta annetaan oikeusministerille kiitosta ja ja kritiikki tulee hallituspuolueen jäseniltä mutta joskus näinkin tämä huomiona puhun myös tuosta ulosotosta vielä se on todella iso huoli tulevaisuudenkin kannalta sillä ulosoton asiakkaana asiakkaana on alle kolmekymmentä vuotiaita kolmekymmentätuhattaviisisataa kappaletta minä kysyn ulosottoon joutuneen asemasta siltä osin kun ulosoton asiakas joutuu maksamaan velkansa moneen kertaan esimerkiksi työssä käyvä mies jonka alkuperäinen velka on ollut kuusikymmentäkolmetuhatta on yhdeksässä vuodessa maksanut takaisin kuusikymmentäviisituhatta ja tuona aikana pääoma on lyhentynyt vain viisituhatta euroa hän on kohtuuttomassa asemassa maksaa moninkertaisesti uudelleen ja uudelleen voisiko lainsäädäntöä kohtuullistaa niin että maksut kohdistuivat ensin siihen pääomaan ja sen jälkeen korkoihin ja perintäkuluihin

arvoisa puhemies en aio ruveta uudelleen käsittelemään käräjäoikeusverkostoa mikä on täällä nyt noussut esille mutta sen haluaisin ministerille kuitenkin sanoa että niillä seutukunnilla on aika vahva vientivetoinen teollisuus käynnissä ja työpaikkojen määrä nousee ja näin yksi keskeisiä ongelmia siellä on juuri puolisotyöpaikat ja tietenkin täytyy todeta että on kyse niin naisista kuin miehistä ongelma on se että kumulatiivisesti tämä alkaa näyttäytyä vähän pahana ihmisten silmissä jos siellä on käräjäoikeusratkaisuja jotka vievät työpaikkoja sitten seuraavalla viikolla tulee ilmoitus että seutukaupungista lähtee terveydenhuollon työpaikkoja leikkaukset lakkautuvat milloin psykiatrinen hoito milloin mikäkin lakkautuu minä toivoisin että hallitus

puhemies palaan edelleen tuomioistuimien resursseihin ja käräjäoikeusverkostoonkin meillähän lakkautetaan järvenpään istuntopaikka täytyy muistaa siis se että kun tuomioistuin järjestää istunnon niin siinä ei ole vain se että istutaan ja sitten käydään paperit läpi ja tuomari tekee ratkaisun vaan järjestetään pääkäsittely useimmissa tapauksissa on pakko pakko järjestää ja siellä on kuulemisia ja siihen tarvitaan henkilökuntaa ja tiloja ministeri ei varmaan aikaisemmassa puheenvuorossaan ehtinyt vastaamaan siihen olen todella huolissani siitä että henkilöstömäärät laskevat kaikkea ei voida ratkaista keskittämisellä summaariset asiat toki ja tietyn tyyppiset yksinkertaiset asiat mutta ei se ei se sitä ratkaisijaa korvaa eikä niitä saleja tuo

arvoisa rouva puhemies minunkin täytyy vielä nostaa käräjäoikeusuudistus tässä esille koska edustaja rantakangas nosti nämä sisäilmaongelmat ja tilojen tilojen kunnon ja on täällä moni muukin edustaja ollut huolissaan siitä että joudutaan tekemään uusinvestointeja vaikka meillä tällä hetkellä on toimivia tiloja jotka ovat myös terveitä elikkä raahessa esimerkiksi on sellainen oikeustalo olemassa oikein rakennettu oikeustaloksi ja nyt sitten ihmiset sieltä joutuvat mahdollisesti huonokuntoisiin tiloihin se ei todellakaan oikein omaan päähäni mahdu edustaja meri nosti esille sen että maksuhäiriömerkintä saattaa estää työpaikan saannin tästä olisin ministeriltä kysynyt miten tähän voitaisiin puuttua koska siinähän se noidankehä on jos se ihminen joka on jo muutenkin velkaantunut ja jolla on maksuhäiriöitä ei saa työtä jolla sitten saisi sen taloutensa kuntoon myös edustaja myllykoski nosti esiin tärkeän kysymyksen siitä että kun on maksanut velkansa miten tämä luottohäiriömerkintä sitten saataisiin mahdollisimman pian poistettua

nimenomaisesti lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön tässä maassa meidän lainsäädäntömme on valitettavasti tällä hetkellä hyvin pitkälle sen kaltainen että se esineellistää lapsen ei välttämättä kohdella samalla tavalla kuin aikuista seksuaalisessa hyväksikäytössä meillä on olemassa yksi erittäin törkeä asia ja se on se että silloin kun valmistellaan lapsen myyntiä seksuaalisiin tarkoituksiin niin meidän lainsäädäntömme mukaan myyjä saa siitä kyllä tuomion mutta ostaja ei saa mikäli kauppaa ei ole syntynyt jos siitä on keskusteltu vaikkapa sitten sähköpostin välityksellä ja ostaja on valmis ostamaan sovitaan aika ja paikka mutta tässä välissä poliisi ehtii väliin niin ostaja voi tämän jälkeen ryhtyä valmistelemaan asiaa seuraavan henkilön kanssa koska meidän lainsäädännöstämme puuttuu tämä kohta eli valmistelua ei ole kriminalisoitu toivoisin että saisimme tähän muutoksen tähän kyllä varmasti palataan vielä syksyn aikana

rouva puhemies kiitän oikeusministeriä siitä että hän hyvin selkeästi sanoi että ylivelkaantuneiden armahduslakia ei olla valmistelemassa kiitos tästä vastauksesta käräjäoikeusuudistuksessa on muutamassa vuodessa käräjäoikeuksien määrä vähentynyt viidestäkymmenestäseitsemästä kahteenkymmeneen tämä on johtamassa siihen että alueellinen heikentymässä samoin kielelliset oikeudet meillä ei vielä ole tietoa näistä kaikista uudistuksen vaikutuksista mutta kysyisin miten oikeusministeriössä on järjestetty käräjäoikeusuudistuksen seuranta erityisesti kansalaisten oikeusturvan toteutumisen kannalta sitten tähän positiiviseen luottorekisteriin se ei ehkä välttämättä ole niin positiivinen kuin täällä annetaan ymmärtää siinä yksi liiketoimiala saa poikkeuksellisen tiedonsaantioikeuden kansalaisista yksityisyydensuojan kannalta tämä on asia joka täytyy huolellisesti hoitaa kun sitä valmistelua tehdään

arvoisa rouva puhemies oikeastaan haluaisin vielä palata keskusteluun rangaistuksista ja rangaistuksien koventamisesta olen niin kuin tuossa ensimmäisessä puheenvuorossani totesin tyytyväinen siihen että nyt on tehty toimenpiteitä jotta rangaistuksia on saatu tiukennettua ja myös tätä ensikertalaisuusmääritelmää on on nostettu esille mutta vaarallisuusarvioinnit itse asiassa vielä vajaa kymmenen vuotta sitten meillä iso määrä väkivaltarikollisia vapautui ilman vaarallisuusarviointeja tällä hetkellä vaarallisuusarviointeja tehdään

sain puheenvuoron juuri edustaja heinosen puheenvuoron jälkeen koska itse ajattelen hyvin samalla tavalla ja myös edustaja meri tässä aikaisemmin pitää aina muistaa se että kriminaalipolitiikkahan on sosiaalipolitiikan jatketta ja pelkästään rangaistuksia koventamalla me emme poista rikollisuutta se on nähty maailmalla että vaikka olisi miten kovat tuomiot niin rikollisuuden juuret ovat jossakin mutta toki meillä on rikosoikeudessa tiettyjä kummallisuuksia erikoisuuksia mitä on tavallisten ihmisten vaikea hyväksyä nostaisin ensikertalaisuussääntelyn lisäksi esille tämän niin sanotun yhteisen rangaistuksen mittaamisen jota joskus tuolla kuppiloissa kutsutaan myös paljousalennukseksi rikoksista

arvoisa rouva puhemies vielä tähän liikennevalvonta asiaan toivon tosiaan että ministeri keskustelisi liikenneministerin ja sisäministerin kanssa siitä että me saisimme palautettua takaisin poliisin valvomaan liikennettä niin kabotaasiliikennettä ajoneuvoturvallisuutta ajoneuvojen kuntoa kuin kuljettajien kuntoa pelkkien automaattisten tolppien varaan tätä työtä ei voi jättää ja kehitys tällä hetkellä ikävä kyllä kulkee siihen suuntaan olisin kysynyt vähän samaa kuin edustaja kurvinen tästä kriminaalipolitiikan ja sosiaalipolitiikan yhteydestä kun itse luin sosiaalipolitiikkaa niin sen yhtenä osana oli kriminaalipolitiikka ilman toista ei ole oikeastaan toistakaan pelkillä tuomioiden koventamisilla ei pystytä rikollisuutta ennalta ehkäisemään olisin kysynyt ministeriltä vähän analyysiä siitä millä tavalla sosiaalipolitiikka tämän hallituksen toimesta on seurannut tätä kriminaalipolitiikan tiukennuksen suuntaa kannatan myös tiukennuksia mutta yhteistyössä sosiaalipolitiikan

arvoisa rouva puhemies käräjäoikeusuudistuksesta jonka hallitus nyt runnoi läpi olen kyllä todella huolissani sen seurauksista oppositiohan yksituumaisesti vastusti tätä ja ja myös monet asiantuntijat koska olemme oikeusturvassa jo niillä rajoilla että toteutuuko oikeusturva kaikkialla ja kaiken kielisille esimerkiksi uudellamaalla nähtiin että ruotsinkielisten oikeudet merkittävästi heikentyvät toivoisin ministeriltä selvitystä miten on pyritty varmistamaan että oikeusturva toteutuu kaikilla kielillä ja myös saamenkielisten kannalta siellä on yksi toinen kipupiste ylivelkaantuneen asema huolettaa todella se on monelle henkilökohtainen tragedia mutta myös koko maallemme tärkeä kysymys toivoisin ministeriltä vielä selvitystä mitä kaikkea tehdään pikavippien suitsimiseksi tämä maksuhäiriömerkinnän poistuminen sitten kun

arvoisa rouva puhemies pyöritään nyt vähän saman teeman ympärillä ja toivonkin että puhemies antaisi ministerille antaisi ministerille puheenvuoroa enemmän kuin kaksi minuuttia kysymykset ovat olleet hyvin laajoja mutta tähän pikavippiproblematiikkaan juuri siitä luotonantajan vastuusta vaikka tämä positiivinen luottorekisteri tulisikin niin se ei kuitenkaan tätä perintäkierrettä katkaise millä tavoin me saisimme oikeuskäytäntöä muutettua niin että näiden lainojen myyminen perinnän jälleenmyyminen mikä on täällä tuotu esille voitaisiin katkaista siten että lainanantajalla on oikeus siihen tiettyyn korkoon ja kohtuullisesti meillä tapahtuu tälläkin hetkellä että ne ihmiset jotka ovat tässä kierteessä eivät edes jaksa käräjäoikeudelle ilmoittaa että perintäkulut ovat kohtuuttomia eikö sen pitäisi olla itsestään selvää että ne pitää kohtuullistaa

arvoisa rouva puhemies oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvissa teksteissä on paljon hyvää ja sukupuolten tasa arvoon liittyen olisin halunnut nostaa esille kun täällä lukee muun muassa tasa arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on osa hallinnonalan tulosohjausta hallinnonalan tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnittelulla lisätään sukupuolten välistä tasa arvoa ja yhdenvertaisuutta oikein hyviä lauseita mutta sitten jäin miettimään kun täällä sanotaan ministeriö on sitoutunut kehittämään rekrytoinnin käytäntöjä monimuotoisuuden lisäämiseksi henkilöstössä mitä tämä pitää sisällään onko niin että osatyökykyisiä tai esimerkiksi vammaisia tai romanitaustaisia tietyllä tavalla huomioidaan eri lailla tai että jos suurperheen isä tai äiti esimerkiksi lakiopintojen jälkeen on tehnyt ison osan työurasta yhteiskunnallisesti ja perheen kannalta tärkeää työtä kotona niin tämä noteerattaisiin cvssä positiivisesti ja edesautettaisiin työhön pääsemistä
ja sitten vastauspuheenvuoro ministeri häkkänen viisi minuuttia riittänee
arvoisa puhemies kiitoksia nyt on aika laidasta laitaan laveasti kysymyksiä

että oikeusministeriön tontti on hyvin lavea voi sanoa ihmisten kaikkein perustavanlaatuisimpien elämänkysymysten äärellä ensinnäkin aloitan ehtinyt aiemmassa puheenvuorossani vastaamaan eli istanbulin sopimuksesta siihen liittyvistä asioista tyttöjen silpominen on noussut esiin sehän on jo tällä hetkellä rikoslaissa rangaistava teko törkeä pahoinpitely ongelma siinä on enemmänkin se että meillä eivät vielä viranomaiskoneisto ja sitten tietysti nämä uhrit ja heidän lähiyhteisönsä toimi niin että nämä asiat päätyisivät poliisille tutkintaan meillä on näistä asioista valmistelussa yhdessä sosiaali ja terveysministeriön ja opetusministeriön kanssa ohjelma jossa pyritään vahvistamaan keinoja joilla nämä tapaukset päätyisivät poliisitutkintaan tässä on yleensä kyse uskonnollisten yhdyskuntien ja tällaisten taustoista ja on hyvin hyvin vaikea saada se itse viranomaistutkintaan meillä prosessit ovat kunnossa pakkoavioliittojen osalta meillä on loppusuoralla tehdään ja syksyn aikana tehdään johtopäätöksiä kotimaisten lapsiavioliittojen osalta minä olen jo linjannut lainvalmistelun käyntiin niin että suomessa luovutaan alaikäisten avioliitoista vielä tässä syksyn aikana tänne eduskuntaan ja toivon sille hankkeelle tukea korkein oikeus antoi

lausunnon tällä viikolla siitä että näissä henkilövammatapauksissa täytyisi saada asiantuntijalausuntoja valviralta tai sitten sairaanhoitopiireiltä minä olen täysin samaa mieltä itse ja tulen käymään tästä keskustelun sosiaali ja terveysministerin kanssa myöskään rahasummana se ei ole iso uskon että tämä pystytään hoitamaan tässä on kyse myös siitä laadukkaasta oikeusturvasta josta on tämän hankkeen yhteydessä oltu huolissaan pidemmän aikaa minä olen tässä korkeimman oikeuden kanssa aivan samaa mieltä ja myös ne

sitten tästä ylivelkakokonaisuudesta on lavea ohjelma jossa on useita eri toimenpiteitä panostetaan talousneuvontaan velkaneuvontaan jolla on tarkoitus erityisesti ennaltaehkäistä pikavippien suitsimiseen korkosääntelyn mainonnan sääntelyn osalta tulee kiristyksiä ulosottotilanteissa työllistymisen kannusteita on parannettu tänä vuonna on jo tullut voimaan tämä laki siinä on tarkoitus antaa tällaisia niin sanottuja lykkäyskuukausia ulosottoon jos pitkäaikaistyötön vaikka työllistyy tämän suojaosuuden selvityksissä itse asiassa siihen että se on se on vähän tehoton keino koska se kohdistuu myös esimerkiksi hyvätuloisille ihmisille ja silloin se ei sitä työllistymisen kannustetta välttämättä niin hyvin taklaa eli nyt nämä lykkäyskuukaudet kohdentuvat käytännössä paljon tehokkaammin noin niin kuin veronmaksajien eurojen kannalta tästä on ollut keskustelua varmasti lakivaliokunnassakin asiantuntijavalmistelussa

henkilön uusi mahdollisuus erityisesti rehellisesti toimineen yrittäjän uusi mahdollisuus nyt myös eussa on käynnissä samansuuntainen direktiivihanke ja meillä on päättynyt lausuntokierros tästä oikeusministeriön kansainvälisestä vertailusta syksyn aikana tehdään johtopäätöksiä siinä tullaanko suomen järjestelmään tekemään muutoksia keskeinen viesti ulkomailta on ehkä se että ei edes usan järjestelmässä eikä monissa muissakaan järjestelmissä ole täysin puhdasta henkilökohtaista konkurssia mahdollistettu vaan aina tietyt velkavastuut säilyvät on kyse siitä miten nopeasti ja miltä osin velkavastuu vanhenee

konkurssimenettelyn nopeuttaminen kokonaisuudessaan siitä on hanke käynnissä ja siinä tullaan etenemään sitten maksuhäiriömerkinnät joista monet ovat kysyneet tämä on hyvin haasteellinen kuvio koska käytännössä vuokra asunnon antajat tai luotonantajat tarvitsevat jotain tietoa henkilöitten maksukäyttäytymisestä jos heillä ei ole käytössä tietoa maksukäyttäytymisen historiasta jos he joutuvat ottamaan vähän sokkona riskiä niin se käytännössä johtaa ja on eri maissa johtanut rahoituksen kallistumiseen

tämä on se ongelma miten me samaan aikaan että ihmisille ei jäisi kiviriippana työnhakuun tai asunnonhakuun tai muihin tarpeettomia maksuhäiriömerkintöjä mutta sitten toisaalta myöskään luotonantajien ei tarvitse ylihinnoitella esimerkiksi lainan antamista positiivisia luottotietoja koskeva rekisterihanke käynnistettiin ja nyt se on lausunnoilla tässä on paljon odotuksia erityisesti sen takia että luotonantajien olisi toimittava vastuullisemmin jatkossa jopa tiettyjen seuraamusten uhalla heidän on tarkistettava ettei henkilöä päästetä ylivelkaantumaan se on sen homma edustaja rydmanin kanssa olen samaa mieltä siitä että rangaistuspolitiikassa on tällä vaalikaudella tehty selvä käänne

kiitoksia tämän osion käsittely keskeytyy nyt ja jatkamme tästä eteenpäin ministeri vehviläisen esittelyllä

arvoisa puhemies ensinnäkin pari sanaa kuntataloudesta kuntatalous on viime vuosina ja kokonaisuudessaan kuntatalous ei ole ollut näin vahva kahteenkymmeneen vuoteen vuosikate vahvistui selvästi kaikissa kuntakokoryhmissä ja tänä vuonna ei ole tulossa uusia kuntia arviointimenettelyyn eli kriisikunniksi silti on huomattava että kuntien välillä on erittäin suuria eroja tämän eriytymiskehityksen vuoksi budjettiin palautetaan ensi vuonna kuntien harkinnanvarainen valtionosuuden korotus johon varataan kymmenen miljoonaa euroa kuntatalouden vahvistumiseen ovat vaikuttaneet hyvän talouskehityksen rinnalla sekä valtion päätökset että kuntien omat sopeutustoimet kunnat ovat onnistuneet hidastamaan menokasvua kuntien verotulojen kasvu hidastuu kuitenkin tänä vuonna johtuen pääosin kertaluontoisista verotilitysjärjestelmän rytmihäiriöistä arvioiden mukaan nopeutuu jälleen ensi vuonna ja kuntatalousohjelmassa verotulojen arvioidaan kasvavan noin viiden prosentin verran kuntien kannalta on olennaista että hallituksen päättämät verotulomenetykset kompensoidaan täysimääräisesti

ja myös annettaviin uusiin tehtäviin myönnetään sadan prosentin rahoitus kuntien valtionosuudet vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista ovat noin kymmenen pilkku viisi miljardia euroa tästä peruspalvelujen valtionosuus on kahdeksan pilkku viisi miljardia euroa se on kahdeksankymmentäkuusi miljoonaa euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa merkittävin valtionosuuksia vähentävä erä on valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistus joka on ensi vuonna kuntien kannalta kaksisataakolmetoista miljoonaa euroa negatiivinen tämä tarkistus on tosiaankin lakisääteinen tehdään joka vuosi ja siinä tarkastellaan valtionosuuksia toteutuneisiin kustannuksiin nähden ja tarkasteluvuonna tässä on vuosi kaksituhattakuusitoista talousarvioesitykseen sisältyy kuntien digikannustinjärjestelmään kolmekymmentä miljoonaa kolmekymmentä miljoonaa euroa määräraha on tarkoitettu valtionavustusten maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin hallitusohjelman mukaisesti kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ei ensi vuodelle tehdä indeksikorotusta tämä merkitsee euron vähennystä kikyyn liittyvät valtionosuusvähennykset joita tässä tehdään vielä ensi vuodelle on tarkoitus kompensoida vuonna kaksituhattakaksikymmentä kertaluontoisesti ja se tulee olemaan jo tänä syksynä tässä talossa käsittelyssä olevassa valtionosuuslaissa lähivuosien kannalta erittäin tärkeää on kuntatalouden vakaus ja tästä totean sen että laitamme vielä tässä ihan lähiaikoina liikkeelle esiselvityksen kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta ja

jos katsotaan kuntatalouden vakautta pitkässä juoksussa niin totta kai sote uudistus on äärimmäisen tärkeä koska se siirtää menopainetta kuntien kontolta pois maakunta ja sote uudistuksen valmisteluun on ensi vuodelle budjetissa osoitettu kaksisataayksitoista miljoonaa euroa siitä toinen puolisko isompi puolisko on erityisesti maakuntien väliaikaisten valmistelutoimielinten sekä maakuntavaltuustojen toimintaan ja ja toinen puolisko erityisesti maakuntien tietohallinnon valmisteluun ja perustamiseen maakuntien ict järjestelmien ja infrastruktuurin muutosten toteuttamiseen ja hankintaan sekä maakuntien ict palvelukeskuksen valmisteluun otan tässä esille vielä yhtenä asiana senaatin teistä moni on huomannut sen että senaatista on käyty erityisesti turvallisuusministeriöitten puolelta keskustelua onko tämä senaatin vuokrajärjestelmä oikeudenmukainen ja miten se pystyy toimimaan tulevana vuosikymmenenä yrittänyt paneutua kohtalaisen paljon viime viikkojen aikana ja voin todeta sen että minusta nämä huolet mitä on esitetty on otettava vakavasti olen itse viemässä tässä hallituksen käsiteltäväksi vuokrajärjestelmään liittyviä parannuksia aivan lähiaikoina sitten totean edelleenkin sen että itse en näe sitä mahdollisuutta että senaattia lähdettäisiin pilkkomaan en usko että se tulisi tuomaan kustannussäästöjä mutta sitä haluan korostaa että senaatin pitää pystyä kuulemaan omia asiakkaitaan paljon paremmin senaatti on monopoliyhtiö ja asiakkailla ei ole mahdollisuutta niin sanotusti äänestää jaloillaan vaan yhteistyön on oltava paljon parempaa kuin mitä se tällä hetkellä

puhemies eilisessä budjetin yleiskeskustelussa arvostamani edustaja ojala niemelä totesi omassa ryhmäpuheenvuorossaan aivan oikein että kuntatalouden heikennykset vaarantavat ihmisten tarvitsemat palvelut juuri näinhän se on ja siitä syystä nykyiselle hallitukselle pitää antaa kiitosta siitä että tällä vaalikaudella on pyritty kaikin keinoin vahvistamaan kuntataloutta tämän vaalikauden aikana kaiken kaikkiaan luottamus valtio kunta suhteeseen on palautettu ja kuten ministeri tuossa totesi kuntatalous on vahvimmillaan kahteenkymmeneen vuoteen eli eli hallitus ei ole tehnyt mitään sellaisia toimenpiteitä joilla joilla kuntien kyky tuottaa ja järjestää hyvinvointipalveluja olisi vaarannettu siitä suuri kiitos hallitukselle sitten ministerin puheenvuoroon senaatti kiinteistöistä aivan oikein senaatti kiinteistöt herättävät keskustelua ja on aivan selvää että sen yhtiön pitää jatkossa ottaa entistä paremmin huomioon asiakkaitten toiveet ja tarpeet

arvoisa rouva puhemies aivan oikeaan asiaan senaatti kiinteistöihin ministeri kiinnitti huomiota yhtiö on monopoliasemassa ja konsernin kokonaisedun kannalta silloin kun otetaan valtio ja kansalaiset huomioon on aika huono lopputulos jos rakennettu kiinteistö jää käyttämättä sen takia että senaatti asettaa sellaiset ehdot vuokran tai muun suhteen ettei rakennusta kannata lainkaan käyttää näitä esimerkkejä on aika paljon tarkastusvaliokunta kävi näitä läpi kannustan ministeriä puuttumaan asioihin ja luomaan

viime aikoina tässä on käynyt ilmi että myös rakennuskorjauksia tai vastaavia on tehty senaatti kiinteistöjen mukaan juuri niin kuin on pitänytkin mutta he ovat muuttaneet myöhemmin vaatimuksia ja edellyttäneet että rakentaja korjaa ilman senaatin osallistumista näihin kustannuksiin kaikki usein merkittävällä summalla suhteessa rakennusliikkeeseen vasta eilen kuulin että tässä mainitsemassani asiassa senaatti on vasta nyt alkanut neuvotella

arvoisa rouva puhemies on totta että kunnilla menee hyvin ja kiitokset siitä menevät kunnille siitä syystä että kun katsotaan esimerkiksi kymmenen vuoden jaksoa niin annettiin kymmenen vuotta sitten kuntien tehtävistä nyt melkein kymmenen prosenttia vähemmän kunnat saavat siis valtionosuuksia tehtäviensä hoitamiseen tämä on se iso linja kun katsoo vmn huom vmn omia laskelmia ja ennusteita kun meillä on se vähän reilu kolmesataa kuntaa niin ensi vuodelle veronkorotuspaine on kahdellasadallakahdellakymmenelläkuudella kunnalla ja seuraavana vuonna kahdellasadallakolmellakymmenellä kunnalla kaksisataakolmekymmentä kuntaa joutuu korottamaan veroäyriä siitäkin huolimatta että sote on tulossa eli ei voi olla niin että kaikki kuntien asiat ovat kunnossa kunnat siis eriytyvät vmn mukaan vosit laskevat ainakin kolme prosenttia yhteissumma on kokonaisuudessaan kaksisataaviisikymmentäkahdeksan miljoonaa miinusta

arvoisa rouva puhemies kunnissahan eletään tällä hetkellä suurta epätietoisuuden aikaa siinä miten hallituksen mahdollinen sote ja maakuntauudistus etenee jos se etenee tarkoittamallanne tavalla niin sehän tarkoittaa kunnille sitä että verotulot romahtavat puoleen mutta silti on tärkeitä asioita sivistystoimi opetus liikunta kulttuuri joista kuntien on joka tapauksessa huolehdittava mutta huomattavasti pienemmin verotuloin ja kuitenkin iso velkataakka harteilla joka on syntynyt investoinneista erilaisiin tiloihin rakennuksiin sosiaali ja terveystoimenkin tiloihin miltä näyttää tällä hetkellä omaisuudensiirto kunnilta maakunnille tässä tilanteessa saavatko kunnat reilun niille kuuluvan korvauksen kaikista näistä investoinneistansa ja sijoituksistansa jotta ne voivat myös jatkossa huolehtia kunnille tärkeistä peruspalveluista
arvoisa puhemies totta on että kuntatalouden tilanne on parempi kuin pitkään aikaan tässä takavuosinahan kunnat ryhtyivät velkaantumaan muistan että viime vaalikauden alkaessa kuntatalous oli vähävelkainen mutta sitten nopeasti tilanne kärjistyi kunnissa on suuret

jotka tulevat asettamaan monia päättäjiä vaikeiden tilanteitten eteen että mistä rahaa yksi tikittävä aikapommi ilmeisesti on vesi infrastruktuurit eri kunnissa tätä on jopa verrattu siihen että tämä voi olla samanlainen tikittävä aikapommi kuin homerakennukset ja tähän vesi infrastruktuuriosaamiseen liittyy myös se että osaamisessa on vajetta ammattikorkeakoulutasoinen insinöörikoulutus vesiosaamisen puolella on heikossa jamassa tällä hetkellä yhdyn myös niihin mielipiteisiin kun sanotaan että senaatti kiinteistöjen toiminta ei ole läpinäkyvää ja on ajoittain jopa aivan absurdia

arvoisa rouva puhemies edustaja paatero kuvasi hyvin kuinka valtionavut ovat vähentyneet pitkässä aikajaksossa kunnilta ja kunnat ovat joutuneet paikkaamaan niitä verotuloilla ja muilla maksuilla kun katsoo mitä tehtäviä kunnille jää jos tämä maakuntauudistus menee eteenpäin ja valmistuu

sinne jää valtava määrä korjausvelkaa mitä mitä infran ja rakennusten osalta on kun ne ovat useita satoja miljoonia euroja jopa tuhansia miljoonia euroja niin millä tavalla ja näitten korjausvelkojen asioitten hoitamiseksi valtio

arvoisa puhemies kunnat ovat joka tapauksessa uuden edessä olletikin jos ja kun tämä sote uudistus kuitenkin toteutuu ja kunnilla on jatkossakin erittäin tärkeitä tehtäviä

yksi niistä tärkeistä soteen liittyvistä tehtävistä on ennalta ehkäisevän toiminnan organisointi mahdollisimman tehokkaalla tavalla niin että itse soten perustarkoitus voisi voisi toteutua minä kysyn rouva ministeri mikä on teidän arvionne tällä hetkellä ovatko suomalaiset kunnat oivaltaneet että niillä on soteen liittyviä velvollisuuksia ja tärkeitä tehtäviä myös siinä tilanteessa kun siirrytään tähän uuteen järjestelmään

myöhemmäksi mutta se on siellä hyvin hyvin huomioitu ja näin tulee tehdäkin valmistelua tulee jatkaa koska valmistelu on hyvässä käynnissä ja ja henkilöstö odottaa muutoksen käynnistymistä

rouva puhemies ministeri vehviläinen sanoi että senaatti on monopoliyhtiö eivätkä asiakkaat voi äänestää jaloillaan joten työn on oltava hyvää yhteistyötä kysyisinkin nyt onko riittävästi kiinnitetty huomiota senaatti kiinteistöjen tilaan ja sen kiinteistöjen turvallisuuteen korjausvelasta jotkut edustajista jo kysyivätkin minäkin haluaisin nostaa esiin nimenomaan sisäilmaongelmat monelta suunnalta on tullut paljon hälyttäviä viestejä työntekijät ja senaatin kiinteistöissä toimivat eivät voi rakennuksissa hyvin kuuluukin onko terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen riskitekijöiden minimointiin ja korjauksien riittävään ripeyteen tai tai

varakiinteistöjen käyttöönottoon kiinnitetty huomiota miten tätä ongelmavyyhtiä ruvetaan lähestymään

arvoisa puhemies hallitusta on kyllä syytä kiittää että se pitää siitä edelleen kiinni mitä hallitusohjelmaan kirjoitettiin eli että kunnille ei ilman täyttä rahoitusta anneta uusia tehtäviä nyt ei taida tosin uusia tehtäviä tullakaan mutta siitä on pidetty kiinni samoin verotuksessa kun eduskunnalla ja hallituksella on lainsäädäntömonopoli myös verotuksen osalta

kuntien tappioksi tulevat muutokset esimerkiksi perusvähennys korvataan kunnille täysimääräisesti tämä on oikein ja vastuullista näin kunnat selviävät velvoitteistaan edellisellä vaalikaudella todellakin kuntien valtionosuus prosenttiosuus putosi erittäin raskaasti nyt se pikkuisen nousee mutta mutta viime kausi oli oli ongelmallinen kunnilla on myös iso korjausvelka ja siitä kysyisin miten ministeri arvioi sen ja kuntien selviytymisen siitä

arvoisa puhemies kun tätä budjettikirjaa katsoo kuntatalouden osalta niin valtiovarainministeriöhän arvioi että hallituksen päätösperusteiset toimet heikentävät kuntataloutta ensi vuonna siis

miljoonaa totta kai on selvää että jokainen näistä miljoonista jollakin tavalla sitten siellä kuntien arjessa näkyy ehkä erityistä huomiota olisi syytä kiinnittää siihen että kunnilta lomarahaleikkauksen säästö nyt leikataan kahteen kertaan ensin

se vaikutti valtionosuuksiin ja nyt sitten vielä alennetaan kustannustenjaon tarkistamisen kautta siis kahteen kertaan sama leikkaus tehdään olisi kyllä syytä pohtia vielä toiseen kertaan olisiko ainakin tämä mahdollista nyt kompensoida kunnille

puhemies ensinnäkin voin yhtyä edustaja lehden huoleen senaatista tarkastusvaliokunnassahan on asiaa käsitelty tarkastusvaliokunta myöskin otti kantaa savonlinnan tapaukseen liittyen seutukaupunkien haasteeseen haluan tässä kiittää kiittää ministeri vehviläistä ministeri tiilikaista ja muitakin ministereitä siitä että me olemme saaneet nyt seutukaupunkiohjelman valmiiksi samoin entinen kaupunginjohtaja teki hyvän perustyön siitä syntyi seutukaupunkiohjelma ja nyt hallitus osoitti siihen kolmen miljoonan markan aloitusrahan euron jos ollaan ihan tarkkoja se on enemmän se on erittäin tärkeätä ja nyt on tärkeätä että tämä lähtee liikkeelle seutukaupungeilla voi olla myöskin vahvuuksia niissä on edullinen kustannustaso ja edullista asumista motivoitunut työvoima ja näitä on monissa seutukunnissa on sikälikin hyvä verrattuna pormestari vapaavuoren tässä joukossa ei olla kaatamassa maan laillisen hallituksen hankkeita vaan todellakin luomassa kumppanuutta yhteistyötä ja hankkeita joilla voitaisiin voitaisiin miljoonan ihmisen elämää edistää seutukaupunki tuo uutta elinvoimaa ja nyt kysynkin miten liikkeelle konkreettisesti onko tulossa lisääkin rahaa tähän hyvään

arvoisa puhemies itsekin tänä päivänä kyllä jokaiselle ministerille esitän tämän huolen mitä seutukaupungeissa tänä päivänä tunnetaan mehän tiedämme kaikki että kun näitä päätöksiä tehdään ja jos jokainen päätös vie asiaa tiettyyn suuntaan se lopputulos on kyllä semmoinen että sitä on vaikea enää kestää ennen kaikkea se alkaa näkyä näissä seutukaupungeissa jotka ovat useasti teollisuuskaupunkeja että rupeaa nimenomaan tämmöisenä nousukautena olemaan ongelmia työvoiman saatavuudessa

jos aiotaan niitä työpaikkoja täyttää työntekijöillä niin tietysti tarvitaan monipuolinen työvoima ja työpaikkapaletti ja jos julkinen sektori jatkuvasti pala palalta niitä pois vetää yleensä maakunnan keskuskaupunkeihin niin se lopputulema on juuri se mikä se tänä päivänä on näissä seutukaupungeissa että ei tahdo työvoimaa saada kun ei ole puolisolle töitä olipa puoliso mies tai nainen miten ministeri aiotaan tämän seutukaupunkikysymyksen kanssa mennä eteenpäin ja millä tavalla me konkreettisesti lähdemme käynnistämään jonkinmoisen projektin jolla tämä kehitys muutetaan päinvastaiseksi

arvoisa rouva puhemies suomalainen kuntatalous elää ensisijaisesti siitä elinvoimasta joka siinä kunnassa on niistä verotuloista jotka työtä tekemällä kunnalle sitten omia latuja kulkeutuvat nyt eletään taloudellista nousukautta kuitenkin meillä on

kuntaa kolmestasadasta jotka suunnittelevat veronkorotusta ovat samaan aikaan meillä kunnat eriytyvät kovaa vauhtia eriytyvät menestyviin ja menehtyviin kuntiin kuntien väliset erot kasvavat valtio on laittanut aktiivisesti kunnat nostamaan myös kiinteistöveroaan oman taloutensa tervehdyttämiseksi kiinteistövero taas on myrkkyä elinvoiman hakemiselle kunnan kunnan vireyden kasvattamiselle kysyn ministeriltä onko tässä aihetta kuinka riemukkaisiin taputuksiin ymmärrän että jokaisella hallituksella on aina halu sanoa että meidän aikanamme kuntatalous kehittyy positiivisesti

tästä paikaltani tämän puheenvuoroni jos sopii ensinnäkin täällä muun muassa edustaja karimäki kysyi kuntien investoinneista korjausvelkaan liittyen se on kyllä tosi iso asia ja meidän kannattaa muistaa että sote maku uudistuksen jälkeen olevassa kunnassa ne ovat nimenomaan varhaiskasvatuksen tiloja ne ovat koulutiloja ja niitä on noin kuusikymmentä prosenttia kuntien tiloista täytyy olla selvyys siitä miten niitten kohdalla pystytään ne investoinnit toteuttamaan haluan sen todeta että vaikka se sote vie paljon niitä tuloja niin sote vie myös noin viisikymmentä prosenttia kuntien menoista jolloin tavallaan myös se rasitus lähtee pois kuntien käsistä minä itse olen paljon pohtinut kuntien kiinteistöjen kannalta sitä pitäisikö meidän jotenkin tehdä tämmöistä yhteistä ajattelutyötä entistä enemmän omistaa vai vuokrata te tiedätte että monissa kunnissa on käytetty myös erilaisia malleja ettei ole itse tehty sitä investointia vaan se on sitten tehty elinkaarimallina aina se investointi jos on pieni kunta ihan se paras tapa aion itse käynnistää lisäkeskustelua tämän osalta tämän tämän syksyn aikana edustaja kääriäinen se on kyllä niin että ehkä ei vielä ihan täysin ole ymmärretty että se terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on edelleenkin nimenomaan myös kuntien tehtävä yhteistyössä maakuntien kanssa haluaisin todeta sen että olisi ehkä hyvä että me siirtyisimme tämmöisestä puhtaasta

se on osa monimuotoista kaupunkipolitiikkaa hallituksella on valmisteilla myös erillinen suurempia kaupunkeja koskeva kaupunkiohjelma tulemme vielä tänä syksynä koko kaupunkipolitiikkaosiota käsittelemään mutta seutukaupunkien osalta on tärkeää että ne on nostettu nyt ylös kaupunkipolitiikan osa alueeksi

arvoisa puhemies haluan myös kiittää siitä että tähän seutukaupunkiasiaan on nyt tällä vaalikaudella saatu oikeasti vauhtia siinä tärkeintä on se että seutukaupunkien merkitys on nyt tunnustettu tämä virkamiestyöryhmä jossa jossa saimme seppo kääriäisen ja ari jalosen kanssa myöskin olla ohjausryhmässä mukana kävi perusteellisesti läpi tämän asian ja nyt ensimmäinen konkreettinen panos näkyy jo budjetissa kun sinne osaavan työvoiman saatavuuteen tuli se tuli se kolme miljoonaa miljoonaa euroa se on toki vain alku ja jatkossa kun kaupunkipolitiikkaa tehdään tulee muistaa että seutukaupungeilla pitää olla siinä oma roolinsa nimenomaan siinä jos ajatellaan maan pysymistä asuttuna ympäri maata seutukaupungit ovat aivan avainasemassa koska seutukaupunkien lähialueella oleva seutukaupunkien palveluista ja jos seutukaupunkeja on paljon niin silloin on jo lähes koko maa katettu kun seutukaupungit pärjäävät tässä

arvoisa rouva puhemies kuten täällä jo esille kävi nuo hyvin eri puolilla maata erilaisissa olosuhteissa sijaitsevat kuntamme ovat erilaisia senkin suhteen minkälaiset taloudelliset resurssit ja kantokyky niillä on hoitaa tehtäviään mutta jokainen suomalainen kunta hoitaa tälle meidän pienelle kansakunnallemme aivan elintärkeää tehtävää joka on sivistys ja koulutus se perustyö mitä tehdään varhaiskasvatuksessa peruskouluissa on kuntien harteilla

sekä varhaiskasvatuksessa että peruskoulutuksessa tilanne on aika tukala ryhmäkoot ovat monen ammattilaisen mielestä liian suuria ja tiedän että ainakin perusopetuksen puolella uusi valtakunnallinen opetussuunnitelma on tuonut lisähaasteita ei helpotusta monella tapaa arjen työhön samaan aikaan monet kunnat ovat kuten edustaja kari toi esille ja talous on kireällä usein mennään sinne käyttötalouden säästöihin ja silloin tulilinjalla ovat myös koulujen tuntikehykset miten te aiotte tähän suhtautua aiotteko tehdä kokonaisarvion siitä miten kunnat selviytyvät koko koulun ja koulutuksen kentästä kun samaan aikaan kunnilla on haasteena myös useiden koulujen ja päiväkotien

puhemies yhdyn näihin seutukaupunkien puolestapuhujiin mutta haluan nostaa esille kuitenkin vielä toisen asian nimittäin tänään on keskusteltu senaatti kiinteistöjen ongelmista mutta olemme rakentamassa aivan vastaavanlaisen elementin nyt uuteen maakuntahallintoon ja sote uudistukseen maakuntatalouden on ennustettu olevan

alijäämäinen jo kaksituhattakaksikymmentä ja on on kerrottu että tämä miljardi tulee lähinnä nykyisistä sairaalainvestoinneista jotka sitten siirtyvät uudelle maakuntien tilakeskukselle nämä rahat ovat pois maakuntien budjetista siis sosiaali ja terveysmenoista olemme siis aivan vastaavanlaisen järjestelmän luomassa kuin mitä me nyt itse täällä kritisoimme senaatti kiinteistöjen osalta miten siis ministeri katsotte että

arvoisa rouva puhemies jos jotain innovatiivisuutta haluttaisiin tähän kaupunkiseutu ja kuntakeskusteluun niin kysyn ministerin mielipidettä siitä että

kohdennettaisiin enemmän kaupunkiseutukunnille voitaisiin säätää lainsäädäntöä jossa tietyt rakenteelliset kaupunkiseutukunnat voisivat olla enemmän pääomatuloveron saajia nythän me tiedämme että vaikkapa maata lousyrittäjät ja ja

pääomatuloja eivät niin sanotusti maksa lastemme koulutuksesta ja ja peruskoulutuksesta pitäisikö katsoa tätä verokehystä uusin silmin siten että valtio palauttaisi esimerkiksi näille seutukunnille suuremman osan pääomatuloveroista kuin tällä hetkellä

arvoisa rouva puhemies kuntien valtionosuudet ovat kokeneet viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana merkittävän muutoksen viidestäkymmenestä prosentista on tultu kahdenkymmenenviiden prosentin tasoon ja edellisen hallituksen aikana lähes kymmenen prosenttia

haluaisin kiittää hallitusta siitä että itse asiassa nyt tässä on kunnille lisää rahoitusta osoitettu terveydenhuollon sosiaalihuollon digitalisaatioon siihen toimintaan joka on aivan välttämätöntä tulee meille maakunta ja sote uudistus tai ei tällä hetkellä digitalisaatio on se toimintatapa jolla kunnat voivat aikaansaada merkittäviä säästöjä parempaa asiakaspalvelua ja kansalaisille parempaa omaa

arvoisa puhemies valtionhallinnon virastojen keskuspaikoista tai yleensä toimipisteistä päättää eduskunta lainsäädännöllä mutta onko ministeri huomioinut sellaista asiaa mikä nousi eräässä iisalmen kaupungissa järjestetyssä yleisötilaisuudessa erään kansalaisen kysymyksenä esille että kun keskushallinto tavallaan sen viraston pääpaikka on maakunnan pääkaupungissa niin kuitenkin virkojen asettamisesta ja siitä missä virka toimii päättää tämän viraston päällikkö silloin tästä seuraa että demokraattisesti siitä ei kyllä kukaan päätä mutta se lopputulema on että pikkuhiljaa niitä virkoja siirretään seutukaupungista siihen keskuskaupunkiin ja sitten lopputuloksena on se että se toimipiste on vain vähän aikaa auki ja sitten se lakkautetaan minusta tämä on sellainen kysymys jota nyt pitäisi pohtia ja sitäkin pitäisi vahtia niin että demokratia toteutuu siirrettäköön niitä virkoja sitten ja lakkautettakoon millä tavalla tahansa mutta sen pitää olla demokraattisen toimielimen päättämä eikä yksittäisen viranhaltijan päättämä lopputulema

arvoisa puhemies tämä on erittäin hyvä kysymys minkä edustaja paloniemi juuri esitti muun muassa tänään viimeksi on järjestöiltä kantautunut hyvin huolestuttava viesti siitä että kunnat ovat jo nyt vetämässä erityisesti rahoitustaan pois sosiaali ja terveysalan järjestöiltä ja ikään kuin katsovat että että hyvinvoinnin ja edistämistä on liikunta ja nuorisojärjestöjen toiminta niin kuin onkin laajassa mittakaavassa mutta meidän pitäisi tässä kohtaa huolehtia siitä että sosiaali ja terveysalan järjestöjen rahoitus ei jää pelkästään toiveiden ja lupausten lupausten varaan ikään kuin pallottelemaan maakunnan ja kuntien kuntien välillä

jaksanut pitää tätä senaatti kiinteistöt asiaa esillä edustaja lehti mainitsi omassa puheenvuorossaan erinomaisesti juuri tämän ongelman eihän ole järkeä siinä että kunnassa senaatti kiinteistöjen perimät vuokrat valtion omista kiinteistöistä ovat noin kolminkertaiset verrattuna kunnan normaaliin vuokratasoon eihän se ole markkinataloutta kyllä tähän pitäisi päästä jos valtion tarvitsee tiloja vuokrata minkä tautta se ei vuokraa niitä suoraan markkinoilta minkä tautta pitää jollekin teennäiselle järjestölle maksaa kolminkertainen vuokra ja saada huonompaa palvelua

olen työni takia jo vieraillut herännyt huoli tuleeko vielä valtiolta ylimääräisien kuntien valtionosuuksien takaisinperintää tänä syksynä sellaista viestiä olen monelta saanut lopuksi arvoisa puhemies toivon että tässä keskustelussa huomioidaan myös se että kun kuntien talous voi hyvin niin sehän on kansalaisten kannalta paras vaihtoehto ja kun elinkeinot kehittyvät ja työpaikkoja syntyy se tukee nimenomaan suoraan ja välittömästi kuntataloutta

puhemies täällä muutamassa puheenvuorossa kiitettiin nimenomaan kuntia hyvästä kuntatalouden tilasta se kiitos on aivan aivan oikea mutta kyllä tässä meidän pitää kiittää myös mitä vahvimmin hallituksen kuntapolitiikkaa suoranaisesti vakaata kuntapolitiikkaa mutta sitten myös työllistävää talouspolitiikkaa täällä viitattiin erinäisissä puheenvuoroissa myös kuntien peruspalveluiden valtion osuusprosentin laskuun turhaan tässä nyt taaksepäin muistelee mutta pakko nyt todeta että se lähes kymmenen prosentin lasku tapahtui viime vaalikauden aikana mutta täällä aivan oikein kiinnitettiin huomiota myös siihen että kuntien taloudet ovat erkaantuneet ja siinä mielessä on tavattoman hyvä asia että nyt on palautettu se kymmenen miljoonaa myös kuntien harkinnanvaraiseen avustukseen kuntakentän ongelmien pitää olla kuntapolitiikan keskiössä ja siihen liittyy sitten myös se että kyllä tämä maakunta ja sote uudistus pitäisi ehdottomasti saada tässä talossa lävitse

arvoisa rouva puhemies harkinnanvarainen tuki minä uskallan sanoa kuntapäättäjänä myös sen että että eivät kunnat elä pelkällä tuella vaan sillä omalla elinvoimalla me emme voi tehdä suomessa sellaista kuntapolitiikkaa joka perustuu siihen että letkuruokinnalla hoidetaan pysyviä kroonisia ongelmia väestön maaltamuuttoa kaupunkeihin haja asutusalueiden tyhjentymistä ja niin edelleen meidän pitää löytää oikeat lääkkeet niihin asioihin ja ne oikeat lääkkeet eivät ole kymmenen miljoonan euron apurahoja tai vastaavia ja sitten lisään vielä että minä en pidä vastakkainasettelusta keskuskaupunkien ja seutukaupunkien välillä minun mielestäni se on turhanpäiväistä vahvuuksia on seutukaupungeilla vahvuuksia on keskuskaupungeilla minä toivoisin ettei poliittisten suhdanteiden mukaan jaettaisi paukkuja näiden kahden kuntaryhmän välillä vaan nähtäisiin myös keskuskaupunkien roolit on hyvä muistaa viime vuodelta että ne kunnat menestyivät joissa oli yli satatuhatta asukasta sekin kertoo jotain me emme

arvoisa puhemies edustaja karin puheenvuoro oli erinomainen koska onhan jo kaksikymmentä vuotta tässä maassa ollut semmoinen vallalla että muu maa pelkää että helsinki kehittyy liikaa maakunnassa pienet kunnat seutukunnat pelkäävät sitä että se keskuskaupunki kehittyy liikaa ja sitten kun mennään seutukaupunkitasolle niin ne pienet kunnat siinä ympärillä pelkäävät että tämä veturi kehittyy liikaa jotakinhan tälle pitää tehdä ja tästä pitää rakentavasti keskustella sen takia on hyvä että eduskunta alkaa

koska suomi on pinta alaltaan iso maa täällä on vähän ihmisiä käsittääkseni viisi pilkku viisi miljoonaa niin meillä loppuu se kriittinen massa millä talous pyörii meidän lähtökohdan pitäisi olla se että jokainen maakunta vetää ikään kuin nelivedolla tätä maata nousuun ja bruttokansantuote kasvaa mutta jos se kriittinen massa eli ihmiset alkaa käydä liian vähiin ja ikärakenne on vielä ikävoittoinen niin miten se talous pyörii ja kuka sitä taloutta pyörittää ja työpaikat luo tämä on se iso ongelma ja se vastakkainasettelu mutta jos jokainen asettaa tavoitteekseen että kasvaa niin jonkun pitää pienentyä minun käsittääkseni koska maahanmuutto ei korvaa

puhemies tuon edellisen edustaja karin puheenvuoron pohjalta voi vain todeta sen että puheitten perusteella kyllä edustaja karilla on mitä parhaimmat edellytykset myös kuntaministeriksi kuntaministeriksi jossakin tilanteessa eli tuosta täytyy olla täysin samaa mieltä että kyllähän kuntien elinvoiman edistäminen kaikin keinoin on on se ykkösasia mutta tietysti koska tätä eriytymiskehitystä on tapahtunut

puhemies kun ennemmin tai myöhemmin sote uudistus menee maaliin niin eikö niin ministeri että nyt pitäisi suurella intensiteetillä saada liikkeelle kuntauudistusasiat visiointi siitä mitä tulevaisuuden kunta on

nyt pitää nähdä rohkeasti että tulevaisuuden kunta on on kansalaisyhteiskuntaa lähidemokratiaa osallisuutta sillä sillä kuntiin jäävät tehtävät ovat niin sanotusti ihmisen kokoisia

arvoisa rouva puhemies

kehittämissäätiön sivuilta löytyy laaja selvitys tuottavuusluvuista kolmestasadasta kunnasta kymmenen vuoden periodilta

se on mielenkiintoista katsella siellä ei ole yhtään yli sataantuhanteen asukkaan kuntaa tai kaupunkia hyvin paremminkin se on masentava esimerkki siitä kuinka raha joka on löysässä on myös löysästi mennyt kunnallishallinnon vertailtavuus on vaikeata koska riittävän tarkkaa yhteistä tilikarttaa ei ole se olisi ministeriön tehtävä se vaade että useat kunnat haluavat nostaa veroäyriä on toimialalle tyypillistä se on helpoin ratkaisu kunnallishallinnon tasapainottamiseen useimmiten se on osoitus myös siitä ettei ole paneuduttu kunnan tuottavuusongelmiin siellä olisi paljon parantamisen varaa yhteisöveron jakaminen pääomaveroina kuntiin ei ole ratkaisu sen sijaan kunnan elinkeinoelämän vilkastuttaminen kunnan voimavarojen kautta tai tukemalla on

arvoisa rouva puhemies äskeiseen tarkennukseen mitä käytin ne ovat vmn aavistus eivät kuntien todellisuus todellisuus on varmaan huomattavasti vähemmän koska kunnat tekevät niitä sopeutustoimia itse minulla on kasa kysymyksiä onko niin että tämä digitalisaatiorahoitus otetaan muusta rahoituksesta pois ei ole lisärahaa miksi on rakennettava senaatti kakkonen kun nämä kaikkien yhteisesti jakamat ongelmat tässä ovat tulossa ainakin kuulen viestejä alueilta että kauhulla laskevat jo tällä hetkellä mitä joutuvat sitten maksamaan kiinteistöjen osalta jos ne maakunnat sieltä miksi nämä neljä kuntaa eivät saa muuttaa vaalipiiriä jo seuraaviin eduskuntavaaleihin koska sitä tahtotilaa on siellä miksi lakiin ei kirjoitettu että jos maakunnat tulevat niin ne tukisivat järjestöjä vaan se on jätetty auki mahdollisuudeksi sen olisi voinut sinne kirjoittaa

arvoisa rouva puhemies kunnan toimintakyky sen rahoituksen perusteet on elinvoimaisuudessa siitä huolimatta maakuntien keskuskaupunkien ja alueen muiden pienempien kuntien tulee tehdä yhteistyötä siinä että elinvoimaisuus on kuitenkin yhteinen asia ja silloin se yhteen hiileen puhaltaminen on kaikkien etu se on hyviä palveluja se on hyvää koulua esiopetusta asuntoja ja asumisen edullisuutta liikenneyhteyksiä olen edustaja salosen kanssa samaa mieltä että nimenomaan terveyden edistäminen miten se toteutetaan aivan keskeisiä elementtejä myös kokonaisedullisuudessa sen välittämisen järjestämisessä missä on kunnilla aivan keskeinen rooli siinä on myös järjestöillä keskeinen rooli ja sosiaali ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksessa on lähdetty siitä että maakunnat kunnat ja järjestöt tekevät yhdessä tätä terveyden edistämisen työtä

edustaja hoskonen pommitti ihan roimasti senaatti

nyrkkeilijänä sanoisin että koetti hakea tyrmäysvoittoa siitä kerralla minä miksi hallitus ajaa tätä samanlaista mallia maakuntamalliin mukaan näitten kiinteistöjen hoidon kannalta esimerkiksi pohjois savossa on arvioitu että verrattuna alkuperäiseen laskelmaan mitä olisi pitänyt kiinteistökuluja tulla nyt tulee senaatti kiinteistöt mallilla yli sata miljoonaa euroa enemmän kustannuksia kuin on arvioitu se tässä ihmetyttää kanssa miksi tätä hommaa viedään eteenpäin tällä mallilla koska kokemukset ovat olleet noin huonot ja kun toisaalta hallituspuolueen jäsenetkin ovat samaa mieltä siitä asiasta eli mikä

arvoisa puhemies täällä on hyvin todettu se että kyllä kuntien taloudellinenkin tasapaino pitkälti lähtee siitä kuntien omasta tekemisestä myös totta kai valtion tekemisestä mutta ennen kaikkea siitä millä tavalla kunnat pystyvät sitä elinvoimaisuutta omalla alueellaan ja lähialueillaan saamaan liikkeelle ja pitämään yllä tähän toivoisin että kunnille annettaisiin myös ne työkalut joilla tätä työtä sitten voivat tehdä no nythän on valitettavasti käymässä niin että työllisyyden kuntakokeilut jotka ovat hyvin toimineet joista on saatu hyviä tuloksia jotka ovat siis pienentäneet työttömyyttä lisänneet työllisyyttä ollaan ajamassa alas kunnilta ollaan ottamassa siis niitä työkaluja pois joilla ne ovat tähän asti voineet tehdä sitä työtä elinvoimaisuuden eteen omalla alueellaan ja nyt kyllä täytyy sanoa että voisin lainata edustajakollega satosta joka tämä on ihan pöhkö ratkaisu voisiko hallitus nyt kuunnella omia hallituspuolueiden kansanedustajia ja perua tämän tyhmän ratkaisun niin että esimerkiksi tampereella tämä hyvä kokeilu saisi jatkua

arvoisa puhemies tänä aamuna allekirjoitin edustaja satosen hyvän aloitteen kuntakokeilujen jatkosta sen vuoksi onkin todella

siinä on että näitä kuntakokeiluja ei nyt haluttu sitten hallituksen toimesta

jatkaa jos kuitenkin hallituksen sisälläkin merkittävät edustajat asian ympärillä sen puolesta puhuvat voisiko joku minulle avata vielä tarkemmin mikä tässä on takana sitten pitää vielä mennä senaatti kiinteistöihin se on juuri niin kuin täällä useampi todistaa mutta hyvät hallituksen kansanedustajat pyydän teitä nyt tarkkaan huomioimaan sitä mitä on tapahtumassa maakuntauudistuksen yhteydessä tämän tilakeskuksen osalta mihin menee päätösvalta kuka huomioi asiakkaiden tarpeet elikkä sosiaali ja terveyspalveluiden käyttäjien tarpeet ja mistä nuo kiinteistömenojen osalta kasvavat kulut ovat pois joista täällä jo mainittiin

ja terveyspalveluista ja

arvoisa rouva puhemies suuresti arvostamalleni edustaja semille totean vain sen etten missään nimessä halua senaatti kiinteistöistä tai kenestäkään muustakaan tyrmäysvoittoa en missään nimessä vaan sitä että siihen politiikkaan saataisiin selvä talousjärki koska olemme toiminnassamme valinneet aikanaan vapaan markkinatalouden tien euroopan unioniin liittyessämme niin soisin nyt vihdoin ja viimein tämän markkinatalouden ihanuuden leviävän tänne senaatti

ja toinen asia edustaja eero lehti suurella asiantuntijuudella todellakin puhui kuntien taloudesta ja siitä miten kunnat ovat talouttaan hoitaneet ilomantsin kunta on esimerkiksi esittänyt että kun suomen valtio kuitenkin kerää maaseutukunnista esimerkiksi ilomantsin alueelta valtavat määrät puuta valtion mailta valtio omistaa ilomantsin alueesta noin kolmasosan suurin piirtein kolmekymmentäviisi prosenttia on valtion metsää ja kaikki metsä viedään sieltä hakataan ja viedään jalostettavaksi muualle meille ei jää siitä mitään aikoinaan pinta alaverotuksen aikaan siitä jäi se kuntaosuus nyt ei jää sitäkään laskennallisesti tulee valtionosuuksissa hieman takaisin mutta sillä ei ole merkitystä kannattaisi tietää nämä totuudet ennen kuin muuta sanotaan

arvoisa rouva puhemies mitä pääomatuloilla verotuksella voitaisiin ohjata niin nimenomaan niiden pitäisi olla erityisesti korvamerkittyjä rahoja me olemme nyt näkemässä tämän hallituksen esittämänä maakuntauudistusta yhdessä soten kanssa niin että kaikki rahat ovat samassa rahapussissa ja sieltä sitä rahaa sitten jaetaan maakuntavaltuustojen periaatteiden ja arvomaailmojen mukaan siellä kasvun ja kehittämisen osalta rahat yritystoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen pienemmällä kuin siihen että me haluamme hoitaa syöpäpotilaita ja tässä oli se näkemys että se pitäisi uskaltaa nähdä jotta me voimme kehittyä myös minä yhtenä

edustaja satosen lakialoitteen allekirjoittajana kannan huolta siitä kun hyvien kokemuksien perusteella oltaisiin voitu nähdä että tätä pitää jatkaa vielä kysynkin ministeriltä eikö niin voitaisi tehdä jotta voisimme tässä hurrata oppositiosta edustaja satosen lakialoitetta
ja nyt ministerille vastauspuheenvuoro on viisi minuuttia olkaa hyvä

palaan vielä senaatin vuokrausjärjestelmään eduskunnan tarkastusvaliokunta vuonna kaksituhattaneljätoista otti tähän kantaa että sitä vuokrajärjestelmää pitää uudistaa ja sitä uudistettiin vuoden kaksituhattakuusitoista alussa uusi vuokrajärjestelmä otettiin käyttöön ja se laski senaatin vuokria viisitoista prosenttia mutta

minä en voi kertoa nyt tässä kohtaa vielä niitä toimia mitä me tulemme ihan lähiaikoina tekemään mutta se vuokrajärjestelmä vaatii edelleenkin korjaavia toimia jotta erityisesti nämä turvallisuusministeriöt pystyisivät tarkemmin tässä pärjäämään ja totean sen kun meistä kaikki tietävät että erityisesti puolustusministeriön puolella tulee ensi vuosikymmenellä erittäin mittavia investointeja että minä henkilökohtaisesti ajattelen niin kun nämä investoinnit tulevat vaatimaan myös kiinteistö ja tilatarpeita että pitäisi samalla kun tehdään päätöksiä näistä investoinneista huomioida se siellä puolustusministeriön toimintarahoissa ne pitäisi katsoa yhteen

kun meillä maakunnille siirtyy tämä järjestämisvastuu että on kyllä parempi että maakunnat ovat myös niitä jotka vastaavat niistä kiinteistöistä ja ja tiloista te tiedätte sen että vaikka meillä on tämä rajoituslaki nyt voimassa niin meillä on viiden miljardin euron edestä sairaalainvestointeja jos meille ei nyt tulisi uudistusta niin sehän tarkoittaisi että kunnilla olisi lähivuosina viiden miljardin euron edestä sairaalainvestointeja minä

muuten rahoita niitä se on joko valtio tai sitten alueet jotka rahoittavat sairaalainvestointeja meillä nytten kuntayhtymämaailmassa jokainen pienikin kunta osallistuu myös yliopistollisten keskussairaaloitten rahoittamiseen ja tämä ei ole minusta hyvä kehitys vaan pitää saada leveämmille hartioille nämä investoinnit maakuntien tilakeskus tulee kyllä maksamaan ihan hyvää vuokraa tässä alkuvaiheessa niille kunnille

ja sen että niitä pitäisi saada kuntiin minä olen aika paljon samaa mieltä edustaja lehden kanssa eli minä en ajattele että pääomatulot jotka ovat hyvin suhdanneherkkiä hyvä kuntarahoituksen muoto paremminkin kuntien verotulojen ja koko valtionosuusjärjestelmän pitää olla vakaalla pohjalla että kaikki kunnat pystyvät pärjäämään sitten totean edustaja karille tähän ajatukseen kun taisitte sanoa tällä tavalla että ei letkupolitiikalla hoideta kuntien asioita että minä kyllä sitten taas ajattelen niin että kun meillä on niin valtava eriytyneisyys kuntien osalta ja kuitenkin meidän perustuslakimme pitäisi turvata yhdenvertaisuus palveluitten saatavuudessa niin kyllä minusta on äärimmäisen tärkeätä että myös niillä pienillä ja heikommassa taloudellisessa tilanteessa olevilla kunnilla on mahdollisuuksia oman itsehallintonsa puitteissa totean myös että se itsehallinto voisi olla joustavampi että voitaisiin hakea niitä paikallisia käytännön ratkaisuja entistä enemmän mitenkä esimerkiksi toimitaan jos kuntaan syntyy vain muutama lapsi vuodessa

käsittääkseni täällä stvn ihmiset tekevät sitä mietintöä minulle käy kaikki mitä siellä tehdään myös jos halutaan jotenkin vahvistaa myös järjestöjen roolia mutta se on tärkeää kun täällä on paljon kuntapäättäjiä että me ymmärrämme että on sekä kuntien että tulevien maakuntapäättäjien asia huolehtia siitä että järjestöillä on todellakin toimeentulo ja todelliset edellytykset olla apuna siinä kansalaisille ja myös julkisille palveluille kiitoksia tästä rakentavasta ja hyvästä keskustelusta nyt

tämä osio keskeytetään ja seuraavaksi siirrymme ministeri lintilän esittelypuheenvuoroon olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies

tullut selväksi talouskasvumme on ollut oikeastaan kiitettävän hyvää euroopan pohjilta on noustu euroopan kärkeen ja näyttää että tämä positiivinen talouskasvu jatkuu ei ehkä ihan niin korkealla tasolla kuin tähän mennessä mutta jatkuu kuitenkin

hallituksena olemme ensimmäisestä päivästä asti ponnistelleet siihen että että kilpailukyky vahvistuu ja sitä kautta maan talous vahvistuu mutta perintö edelliseltä hallitukselta ei ollut helppo ja tekemätöntä oli paljon arvoisa puhemies lähdimme rohkeasti uudistusten tielle olemme tällä hallituskaudella toteuttaneet lukuisia kilpailukykyämme talouskasvuamme ja työllisyyttämme parantavia päätöksiä kaikki merkit osoittavat että olemme tehneet oikeita ratkaisuja suomi on palannut

on todellakin saatu aikaiseksi kilpailukykysopimuksella josta haluan edelleen kaikkia työmarkkinaosapuolia kiittää

saimme luotua hyvät edellytykset talouskasvullemme talouskasvullemme elinkeino ja innovaatiopolitiikan toimina olemme muun muassa vapauttaneet kauppojen aukioloajat purkaneet sääntelyä edistäneet yrittäjyyttä lukuisin eri keinoin panostaneet matkailun edistämiseen luoneet business finlandin ja käynnistäneet tekoälyohjelman valmistelun

tässä muutamia mainitakseni hallituksen on kolme kärkeä työllisyyden parantaminen yritysten uudistumisen ja kasvun tukeminen sekä julkisen talouden saaminen vakaalle pohjalle ilman korkeampaa työllisyyttä emme onnistu julkisen talouden saamisessa vakaalle pohjalle työllisyyden paraneminen edellyttää että elinkeinoelämämme kykenee uudistumaan ja näin työllistämään entistä useamman

jonka tuloksena yhä useampi työtön on saanut työtä hallitusohjelmassa asetettu seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysaste tullaan saavuttamaan hallitus on onnistunut tehtävässään lyhyellä aikavälillä osaavan työvoiman saatavuus voi muodostua kasvun on huolestuttavaa että nuorten aikuisten työllisyys ei ole noussut vastaavasti kuin muiden ryhmien avoimien työpaikkojen ja työttömien työnhakijoitten kohtaanto ongelma on todellinen ja vaatii uusia toimia kaikilla alueilla ja lukuisilla aloilla on tällä hetkellä haasteena osaavien työntekijöiden löytäminen meidän onkin huolehdittava että yrityksillä on käytettävissään osaavaa työvoimaa niin nyt kuin tulevaisuudessakin pidemmällä aikavälillä kasvun edellytyksiimme vaikuttaa eniten yritystemme kyky ideoida uutta on tärkeää tukea yritysten kasvua ja uudistumista jotta yritysten kyky työllistää vahvistuu uutta luovat yrittäjät ja osaavat työntekijät mahdollistavat suomen menestyksen vuoden kaksituhattayhdeksäntoista talousarvioesitys työ ja elinkeinoministeriön hyvin yritysten kasvun ja uudistumisen tarpeisiin päätimme merkittävästä lisärahoituksesta tutkimukseen sekä yritysten kasvun edistämiseen innovaatiorahoituskeskus business finlandin avustuksiksi ehdotetaan reilua kolmesataaneljäkymmentäneljä miljoonaa joka on yli euroa enemmän kuin tämän vuoden talousarviossa kasvatamme myös vtt oyn rahoitusta seitsemällä miljoonalla eurolla joka merkitsee lähes kymmenen prosentin kasvua lisäysten myötä mahdollistamme myös yritysten tutkimus ja innovaatiorahoituksen kasvattamisen business finlandin toimintamenoihin tehdyn lisärahoituksen kautta pystymme jatkossa tarjoamaan yrityksille entistä laajempia palveluita ja vahvistamaan kansainvälistä toimintaa ja investointien houkuttelua ensi vuodelle esitämme business finlandin toimintamenoihin korotusta ne kasvavat noin kolmetoista miljoonaa euroa kuluvan vuoden talousarvioon nähden alueellisesta elinvoimasta huolehditaan laajentamalla lounais suomessa pilotoitua siltasopimusmallia muille työvoimapulasta eniten kärsiville alueille näitä ovat tuoreen tilaston mukaan kainuu pohjois savo ja siltasopimukset laaditaan tämän vuoden loppuun mennessä niin että ne tähtäävät erityisesti osaavan työvoiman houkutteluun kansainvälisten osaajien houkutteluun esitetään business finlandille neljän miljoonan euron pysyvää lisämäärärahaa lisäksi seutukaupunkien osaavan työvoiman saantiin kohdistetaan erillinen kolmen miljoonan euron määräraha erinomaisen kasvuruiskeen alueille tuo myös eun rakennerahastojen rahoituksen aikaistaminen vuodella tämän seurauksena rahoitusta on käytössä lähes kuusisataakuusikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa vuonna kaksituhattayhdeksäntoista tämä on peräti kaksisataakahdeksankymmentäseitsemän miljoonaa enemmän kuin kuluvana vuonna arvoisa puhemies tässä hyvin tiivis katsaus

varmaan aiheen debattiin

puhemies haluaisin nostaa keskusteluun myös ministeri lintilän pääluokassa harmaan talouden ja sen torjunnan koska me olemme olleet siitä hieman huolissamme että toimet joita on tehty tämän hallituksen toimesta ovat olleet hieman verkkaisia ja viime hallituskauteen nähden jarrua on pistetty

siihen tutustunut siinä on kolmastoista kohtaa eri sektoreilta joilla kyettäisiin harmaata taloutta torjumaan muun muassa veronkiertoa nämä toimet olisivat erittäin tärkeitä myös siksi että valtion verotulot tätä kautta pääsisivät lisääntymään jo pelkästään se että rakennusalalla otettiin käyttöön veronumerokäytäntö toi sata miljoonaa lisää verotuloja ja siksipä haluaisin puhemies tässä yhteydessä kehottaa ministeri lintilää tarttumaan vahvoihin toimiin harmaan talouden torjumiseksi ja tiedustella mitä erityisiä esityksiä vielä aiotte sitten tältä osin tuoda tuoda

arvoisa puhemies tänä vuonna on vahvistunut viime vuonna ilmoitettu fortumin uniper kauppa jota te te olette omistajaohjausministerinä ohjannut uniperin ohjannut uniperin sähköntuotantokapasiteetistahan reilusti yli kahdeksankymmentä prosenttia on ruskohiiltä ja muuta fossiilista näin siis fortumista ja suomen valtiosta fortumin kautta on tullut saksalaisen hiilivoiman suuromistaja alkukesästä saksan hallitus asetti komission valmistelemaan hiilestä luopumista saksassa saksan tarkoitus on ilmoittaa luopumisaikataulu ennen joulukuussa puolan katowicessa pidettävää kansainvälistä ilmastokokousta ministeri lintilä aiotteko te nyt omistajaohjausministerinä ohjata fortumia siten että se saksalaisen hiilivoiman suuromistajana tukee sitä että saksassa luovutaan ja hiilen käytöstä aiotteko myös muissa maissa missä fortum uniperin kautta omistaa huomattavia määriä fossiilista edistää hiilestä luopumista

arvoisa herra puhemies ministeri lintilän ongelmista suurin on ehkä maaseudulla oleva työvoima joka ei löydä työllistymispaikkaa sen takia että matkustus tai asumiskustannukset muodostuisivat liian suuriksi tein aikanani verrokkipareja menestyvä maalaiskunta ja menestymätön maalaiskunta mielestäni selkeä tunnusmerkki oli että menestyvissä maalaiskunnissa ehkä kolmeentuhanteen viiva viiteentuhanteen asukkaan kunnissa teollisia työpaikkoja oli kaksisataa viiva kolmesataa kappaletta tämän jälkeen paikkakunnalle syntyi tulovirtaa joka jalostui myös palveluelinkeinojen ravintovirraksi ja maalaiskunta kasvoi ja kehittyi maaseudun autioituminen on kansallisesti kallista koska siinä jää käyttämätöntä infrastruktuuria maaseudun jättävälle väestölle joudutaan rakentamaan kouluja ynnä muita kannattaisiko vielä pohtia sitä voitaisiinko maaseudulla pienteollisuutta edistää jollain erityisratkaisulla jolloin maan sisäinen muuttoliike ei ei olisi kuntatalouden kannalta yhtä raskasta kuin nyt

pitkälti psykologiaa eräänlaista tulevaisuuden optiota muistamme takavuosilta että negatiivisuuden kierre levisi kulovalkean tavoin yrittäjät lomauttivat varmuuden vuoksi ja ja jos yksi yrittäjä lomautti niin toinen teki sen saman koska että minullakin täytyy mennä huonosti kun tuolla naapurilla menee huonosti tehtiin varmuuden vuoksi ratkaisuja tuhoisin seurauksin nyt olemme onneksi toisessa tilanteessa positiivisen kierteen tilanteessa ja näin se kuulkaa on että toivoa rohkaisemalla kukkivat roudan maat hallituksella on oikea linja tuupataan eteenpäin jotta työn yrittämisen ja ja välittämisen linja jatkuu sinänsä asia kuuluu oikeusministeriölle mutta tähän täytyy saada uutta puhtia jotta epäonnistuneille annetaan uusi mahdollisuus meillä on ahkeria ihmisiä joilla olisi osaamista

olisi mielenkiintoista kuulla hieman lisää ministerin ajatuksia innovaatiojärjestelmämme kehittämiseksi itse näen että yksittäisten projekti ja yritystukien sijaan fokuksen tulisi olla enemmän systeemiajattelussa ja sitä kautta selkeisiin yhteisiin tavoitteisiin sitoutuneiden klustereiden tai konsortioiden tukemisessa

arvoisa puhemies edustaja strand otti hyvin kiinni innovaatiopolitiikkaan ja itse asiassa vuonna kaksituhattaneljätoista tuli selvitys siitä että ipr boksin alvia pitäisi laskea jotta kaikki tällaiset innovaatiot patentit olisivat suomessa jatkossakin tämä keskustelu jäi mielestäni hieman vajaaksi ja nyt itse asiassa muissa euroopan maissa puolassa hollannissa on lähdetty tähän kilpailuun mukaan ja sinne kun nämä innovaatiot sitten siirtyvät patentit siirtyvät niin on selvää että tämmöiseen yhteisöön tulee sitä osaamisklusteria enemmän enemmän onko tästä ollut sen jälkeen oikeastaan puhetta mielelläni kuulisin ministerin ajatuksia siitä koska olemme verokilpailussa myös innovaatioissa ja tätä kannattaisi vakavasti pohtia

arvoisa puhemies palaan siihen huoleen joka liittyy siihen että meidän kasvunäköalat tulevina vuosina eivät ole niin hyvät kuin toivoisimme ja parempi kasvu taas edellyttää sitä että me saamme sitten parempaa työllisyyttä ja nostettua työllisyysastetta silloin tavallaan nämä kasvun syvät vaateet liittyvät tutkimukseen tuotekehitykseen johon toki lisättiin nyt rahoitusta osaamiseen aikuisväestön osaamiseen viennin jalostusarvon nostamiseen ja viennin pohjan laajentamiseen kaikkeen siihen ja tavallaan uusien viennin lähteiden tukemiseen jotka liittyvät ympäristöteknologiaan energiatehokkuuteen palveluihin tällä puolella tarvitsisi paljon tehdä ja tarvittaisiin pk yritysten kykyä myös kansainvälistyä mutta erityisesti haluan kiinnittää huomiota siihen että meidän kasvun esteeksi alkaa tulla nimenomaan ja työpaikat eivät oikein kohtaa ja tämä on iso haaste edelleen toistan sen ajatuksen että tarvittaisiin tämmöinen laajapohjainen valmistelutyö seuraavaa hallitusohjelmaa ajatellen miten tätä asiaa lähestytään asuntopolitiikan pendelöinnin osaamisen eri osa alueiden kesken jotta me saamme tässä asiassa hyviä ratkaisuja sitten

edustaja lehti käytti kyllä erittäin viisaan ja järkevän yhteiskuntapoliittisen puheenvuoron jota myös edustaja ihalainen omalla tavallaan viisaasti tuki minusta me emme ole oikein oivaltaneet näitten maaseutukuntien merkitystä erityisesti siinä mielessä että kun katsotaan suomen

business finland saa merkittäviä lisäresursseja kyllä tuo lintilän ministeriö on nyt sellainen jonka varaan paljon lasketaan sitä tulevaisuuden menestystä ja kasvua sen takia on hyvä että hallitus on nyt nyt panostanut tähän merkittävällä tavalla ja tuloksethan tulevat sitten seuraavan hallituksen aikana mutta on hyvä että niitä on tehty nyt ja ja me tätä suomen kehitystä rakennamme positiivisesti pitkällä jänteellä

puhemies ministeri lintilä kävi joku aika sitten iisalmessa ylä savossa pitämässä eräännäköisen yleisötilaisuuden ja siellä taisi olla myös paneeli itse en ollut siellä paneelissa kylläkään mukana mutta luin siitä lehdestä ylä savossa on aika hyviä yrityksiä he pitävät huolen siitä että vienti vetää ja suomen valtio saa sitten euroja joilla pyörittää palveluita ja niin poispäin mutta kun me kävimme yrityksissä niin sieltä tuli kaksi viestiä ensinnäkin se että käsillä tekemisen työtä pitää kunnioittaa sen kunnioitusta pitää nostaa ja osittain kysymykseni liittyy arvoisa ministeri työvoiman tarveharkintaan on vähän outoa jos tarveharkintaa sovelletaan

ja joihinkin sitä ei sovelleta kuitenkin me tiedämme että siellä on metallialan yritys jossa on yli kuusikymmentä työntekijää ja parikymmentä heistä tulee ulkomailta mitä hallitus aikoo vielä tällä tällä loppukaudella tehdä jotta ne jotka haluavat suomeen tulla töihin tulivatpa mihin työhön tahansa pääsevät mahdollisimman nopeasti töihin ja edistämään vientiä

arvoisa puhemies ehkä näin kainuulaisesta näkökulmasta muutama kiitoksen sana ministerille ensinnäkin erittäin iso kiitos ministerille ja koko hallitukselle siitä uskosta mitä olette osoittaneet tämän vaalikauden aikana terrafameen ja ja kiitos siitä uskosta ja näkemyksestä mitä yleensäkin olette osoittaneet suomalaisen kaivosteollisuuden tulevaisuuteen toinen kiitos koskee sitten kuljetustukea kuljetustukea on itä ja pohjois suomen kannalta äärettömän tärkeä asia että kuljetustuki sai sai jatkoa ja määrärahaa sitten kasvatettiin miljoonalla eurolla nyt ensi vuoden budjetissa kolmas kiitos koskee sitten alueellista siltasopimusta minä uskon uskon että että hallituksen ja ministeriön laajentama siltasopimusmalli muun muassa kainuussa tulee poikimaan monenlaisia keinoja osaavan työvoiman pulan hoitamiseen siihen liittyy lyhyt kysymys valtion budjetissa ei ole erillistä rahoitusta näitten siltasopimusmallin keinojen rahoittamiseen mutta onko mahdollista ajatella että jollakin tavalla valtio kuitenkin tulisi rahoituksellisesti

puhemies vuoden alusta toimintansa aloittaneen business finlandin tarkoituksena on auttaa yhdeltä luukulta yrityksiä kasvuun kansainvälistymiseen ja innovaatioihin samassa yhteydessä painotan myös huomioitava pkt sektori juuri viennin edistämisessä se on monta kertaa pienille yrityksille vaikeaa tärkeää on myös kehittää kestäviä ratkaisuja globaaleihin asiakastarpeisiin merkittävillä kasvualoilla kuten bio hyvinvointi ja terveysaloilla sekä tulee tietysti hyödyntää digitalisaatiota myös ulkomaan verkostoon on nyt pienellä määrärahan lisäämisellä panostettu arvoisa puhemies kuten täällä jo sanottiinkin suomi on kiinnostava matkailumaa ja matkailun edistämisessä meidän on aina huomioitava maan monimuotoisuus ja ennen kaikkea maaseutu on järviä tuntureita yöttömät yöt ja monet muut asiat jotka keski euroopan tai idän ihmisille ovat todella luksusta tähän kyllä pitäisi kiinnittää huomiota

hallituksen tarkoituksena että maa pidetään elinvoimaisena ja asuttuna haluan myös painottaa että siihen pitäisi kyllä satsata entistä

seutukaupungit mainittu useampaan kertaan jo aiemmassa pääluokkakeskustelussa nyt on laajemmin herätty näkemään viidenkymmenen seutukaupungin merkitys kansantaloudelle ja alueitten elinvoimaisuuden näkökulmasta ministeri kertoi kolmen maakunnan pirkanmaan pohjois

pilottimahdollisuudesta mutta samaan aikaanhan hallitus teki ihan oikean päätöksen seutukaupungeille sen kolme miljoonaa euroa joka tulee oikeastaan vähän samaan tarkoitukseen siltasopimuksiin lounais suomen esimerkkiä silmällä pitäen ajattelen sillä tavalla että elinvoima alueella lähtee kuitenkin ensi kädessä siellä alueella olevista toimijoista ja niiden keskinäisestä tiivistyvästä yhteistyöstä ja siihen tulee vipu sinapua sitten lintilän ministeriöstä ynnä muualta onko näkemykseni oikea vai viärä

arvoisa puhemies ymmärtääkseni tässä budjetissa mennään edelleen niin että ensi vuonna jaetaan noin neljä miljardia elinkeinotukia sekä suoria että välillisiä nyt on erittäin hyvä aika niin voisi olla myös hyvä hetki vielä kerran pysähtyä näiden elinkeinotukien osalta selvittämään ovatko ne tarkoituksenmukaisia kehittävätkö ne elinkeinoja palvelevatko ne kokonaisuutta ja yrityksiä niin kuin niiden tarkoitus on onko ministeri tyytyväinen tähän tilanteeseen ja aikooko ministeri vielä tehdä jotakin tältä osin toinen kysymys on se vakava kysymys mihin muun muassa edustaja ihalainen tarttui eli työttömien ja ja työpaikkojen kohtaanto ongelma siinä tarvitaan todellakin elinkeinoministerin työministerin opetusministerin veroministerin asuntoministerin ja niin edelleen yhteistyötä onko teillä tällaista yhteistyötä jolla varmasti tähän asiaan päästään kunnolla käsiksi

arvoisa herra puhemies hieman poikkean nyt tästä käydystä keskustelusta mutta haluan kysyä ministeri lintilältä kun meillä on satakunnassa kasvavaa telakkateollisuutta joka edellisen hallituksen aikana valitettavasti laitettiin polvilleen turku päätöksen kera nyt kun meillä on kasvavia yrityksiä meillä on konsortioita jotka yhdessä hakevat rahoitusta finnveralta finnveran rahoituspäätökset perustuvat siihen että he haluavat että jokaisella on taseet tietyssä kunnossa mitä ministeri aikoo tehdä sille että voitaisiin tarkastella yhdessä koko tilauksen rahamäärän summaa ja toimittajan rahoitusta niin että finnvera voisi joustavammin antaa rahoitusta jotta voimme edistää suomalaista uutta innovaatioverkostotoimintaa mitä tässä maassa on erityisesti telakkateollisuudessa en tässä nyt halua olla enemmän satakuntalainen kuin olenkaan mutta juuri nyt pitäisi tehdä päätöksiä jotka helpottavat telakkateollisuuden ahdinkoa

arvoisa puhemies kannatan tuota edustaja myllykosken puheenvuoroa totean sen että että se on hyvä uusi työväline mutta kyllä on muistettava että että toimenpidelistassa kohdat vaativat myöskin rahoitusta ja siinä on merkittävä merkittävä panos valtiolla tällä hetkellä esimerkiksi poria on kohdannut ikävä uutinen jossa nyt myöskin katsotaan elinkeinoministeriön ja ministerin perään olisinkin kysynyt onko teillä olemassa joitakin toimenpiteitä keinoja joilla voitaisiin auttaa tilanteessa jossa merkittävä työllistäjä alueelta yhtäkkiä häviää tämä on myöskin se pääluokka jossa mielellään näkisi tulevaisuustekoja älykäs merenkulku on sellainen asia jossa suomi voi toimia kansainvälisenä jättiläisenä mutta meidän pitää uskaltaa ensin panostaa tutkimukseen ja kehitykseen suomi voisi olla tulevaisuuden merenkulun suuntaviivojen luoja joka kunnioittaa ympäristöarvoja ja osaamisarvoja oletteko kanssani samaa mieltä

kyllä hallitus on tehnyt hyvää työtä ja varsinkin tämän työn ohessa on tullut luottamus elinkeinoelämälle ja sitä kautta on tullut uusia työpaikkoja kyllä luottamus jatkuu myös tämän budjetin puitteissa me yhtä lailla jatkamme myös vientiluottotakuuta ja saamme isoja hankkeita suomeen myös pääomalainoitus uusiin yrityksiin ja niitten ekosysteemien kehittämiseen on on erinomainen asia mutta otan kuitenkin tässä edustaja lehden ja edustaja rantakankaan ja kumppaneitten asian maaseudun ja pikkukaupunkien yritysten ahdingosta tällä hetkellä kyllähän siellä on aika hankala saada ehkä pääomalainaakin mutta myös investointilainaa yksityiseltä pankkisektorilta koska meidän rakennusten tasearvot ja muut ovat alentuneet ja myös pank kien kriisin asia on ehkä tiukentunut mitä tähän tulette vastaamaan toinen kysymys oikeastaan kun pääministeri otti esille äsken millä tavalla valtion yhtiöiden laiskempi tase laitetaan aktiivisempaan toimintaan niin mikä on tässä asiassa temin ja

arvoisa puhemies yhdyn edustaja korhosen kiitoksiin ministeri lintilälle siitä että ministeriö ja varsinkin ministeri on luottanut esimerkiksi terrafamen sijoituksiin ja sen tuottoihin myöhemmin ja myös tämä kuljetustuen nostaminen kuuteen miljoonaan nykyisestä viidestä miljoonasta on osoitus siitä että sillä on vaikutusta olemassa siltasopimus tulee varmasti olemaan myös kainuussa yhtä myönteinen kuin se tällä hetkellä lounais suomessa on mutta sitten haluaisin tästä pk yrityskentästä kysellä kun nyt yksittäisistä panostuksista suurin on panostus nimenomaan tutkimukseen ja osaamiseen ja siinä business finlandin osuus nousee kolmanneksella ja kun meillä on strategiana se että muutamassa vuodessa pk yritysten vienti pitäisi kaksinkertaistaa kysyisin ministeriltä sitä riittävätkö nämä panostukset vai vieläkö tarvitaan lisää
jos saan tolppasen takaisin paikalleen niin hänellä olisi vastauspuheenvuoro sitten
kiitoksia arvoisa puhemies minä uudistan ministerille aamulla tekemäni kysymyksen sopimuksemme mukaan eli miten hallinnonalanne auttaa aktiivimallin kohteeksi joutuvia työttömiä löytämään työpaikan ja kuinka on ministeri lasketteko työllisiksi aktiivimalli ykkösen mukaiset työntekotavat eli kahdeksantoista tuntia kolmessa kuukaudessa ovatko he työllisiä teidän laskuissanne nyt kun puhutaan tästä että työpaikkoja on tullut niin paljon ja vielä toinen kysymys millä tavalla elinkeinoelämä suhtautuu tällä hetkellä siihen että ammattikoululaiset tulevat oppilaiksi meillä pohjanmaalla sekä wärtsilässä että muissa pienemmissä alihankkijatyöpaikoissa odotetaan kovasti koulutettua väkeä työhön siellä sanotaan että meillä ei ole kerta kaikkiaan ihmisiä jotka ennättävät kouluttamaan näitä opiskelijoita oikeiksi osaaviksi työntekijöiksi

arvoisa herra puhemies tietysti tämä talouden aika on ollut hyvin haasteellista ja aikaisemmin on jouduttu menneiden vuosien avustusmääristä tulemaan alemmalle tasolle esimerkiksi vuonna kaksituhattayksitoista innovaatioavustukset olivat vielä sataneljäkymmentäyksi miljoonaa euroa suuremmat kuin tällä hetkellä mutta silti temin pääluokasta elinkeino ja innovaatiopolitiikkaan käytetään kolmannes hyvin tärkeää on se että yritykset ovat vahvasti mukana ja esimerkkinä voidaan nostaa esimerkiksi wärtsilä joka investoi nyt kaksisataa miljoonaa euroa uuden uuden keskuksen rakentamiseen hyvin tärkeä sitten myöskin viennin osalta tuolla vaasan vaalipiirissä on viexpo osuuskunta jota myöskin eduskunta on muistanut on tukenut toimintaedellytyksiä työvoiman liikkuvuus kysymys on nostettu monissa puheenvuoroissa esille se ei koske yksinomaan seutukaupunkeja vaan myös niitä pienempiä paikkakuntia joissa on vahvoja teollisia keskittymiä
ja nyt minuuttia ihan voitte valita parhaan paikan kuitenkin

arvoisa puhemies yritän nopeasti käydä läpi tätä listaa tuli aika paljon lähdetään liikkeelle edustaja viitanen

puolella ja itse asiassa se mitä on työ ja elinkeinoministeriössä on työministerin puolella siltä osin en ole tutustunut teidän ohjelmaanne mutta rakennusalan numero oli hyvä näin pitkäaikaisena verojaoston jäsenenä kuten edustaja viitanenkin on suhtaudun erittäin joita tuonne tulee edustaja hassille fortum uniper hiili saksassa vuoden kaksituhattayhdeksäntoista loppuun mennessä esitys siitä kuinka hiilestä luovutaan fortumin strategiaa ei muuteta millään tavalla fortumin strategiassa uusiutuvalla energialla on hyvin keskeinen rooli ja sinne päin tullaan koko ajan siirtymään edustaja lehti kysyi kun maakunnissa on ongelmana että työvoima ei liiku onko meillä mahdollisuus tehdä kansallisia ratkaisuja tässä minun mielestäni se maakuntien tilanne lähtee niistä maakunnan yrittäjistä ja niistä yhteisöistä julkisen puolen tehtävänä on toimia mahdollistajana eli me emme määrää mikä seutu kasvaa ja kukoistaa mikä lakastuu vaan kaikilla pitää olla samat mahdollisuudet mutta sanotaanko niin täällä myöhemminkin tulee se esille että kyllä minä olen pohtinut aika paljon tätä meidän eu tukijärjestelmäämme me häviämme aika usein kansainvälisiä investointeja maille tyyliin puola unkari et cetera joilla on mahdollisuus eu tukia laittaa sinne kilpailuun mukaan mikä ei ole meille mahdollista ehkä tässä olisi sellainen asia joka täytyisi ottaa eussa eussa työn alle edustaja strand kysyi innovaatiojärjestelmän kehittämisestä äärettömän tärkeä kysymys aivan äärettömän tärkeä mehän menemme nyt keskeisesti budjetissa eli on business finlandin rahoitus vttn rahoitus siellä tulee suomen akatemian pääomittaminen sitä kautta se mikä suomessa on hyvä ja mihin esimerkiksi edustaja hautala viittasi on se että meillä on hyvä julkisen ja yksityisen yhteistyö näin pieni kansakunta kun suomi on niin sen täytyy olla hyvä ja se meillä toimii kiitettävän hyvin siinä pitää olla ammattikorkeakoulut yritykset yliopistot esimerkiksi vaasan alueen tämmöinen akatemia ajattelu on erittäin myönteistä ja mielenkiintoista yleensäkin klusteriajattelu on se mitä meidän pitäisi entistä enemmän nostaa esille edustaja wallinheimo ipristä ei ole tällä hetkellä ollut mitään ehkä lähtisin ratkomaan sitä tk verovähennyksen kautta niin että jos meillä olisi tk verovähennys plus sitten alhainen yhteisövero niin sitten me pääsisimme aika lähelle sitä mitä joissakin maissa on alempi alvi ihalaiselle aivan keskeinen asia maan kehityksen ja kasvun kannalta on kohtaanto ongelma työvoiman saanti tämä on kyllä sellainen kysymys ongelman ratkaisu ylittää kyllä sitten hallitus oppositio rajat mennen tullen tämä on meille kohtalonkysymys oikeastaan on yksi mikä siellä tuli mehän teimme kehysriihessä päätöksen tai nyt lopullisesti sitten tästä kakkosasunnon verovähennysoikeuden nostosta se nostettiin euroon mutta se se on meillä ilman muuta se keskeinen ongelma rantakankaalle elinvoima maakuntiin business finland rahoitus aivan niin kuin tuossa aiemmin sanoin eestilälle työvoiman tarveharkinnasta mielestäni meidän pitää huomattavasti tehostaa meillä työvoiman sisäänottoa tänne maahan joillakin on semmoinen harhakuvitelma että tuolla maailmalla on olemassa työvoimareservi josta me sitten vain hädän tullen käymme hakemassa porukkaa töihin ei ole kyllä me tappelemme globaalisti valitettavasti en ehtinyt kaikkia mutta jatkan myöhemmin
lopuksi vielä ministeri saa lyhyen puheenvuoron nyt

hallitus ansaitsee kiitoksen siitä että on lisännyt melkein sata miljoonaa euroa tutkimus ja kehitystoimintaan ja suurimman osan business finlandille ja suomen akatemialle tätä ei siis tule muuta kuin kiittää samalla täytyy harmistuksella tuoda esille se että kun tällä hallituskaudella on tehty likipitäen yhdeksänsadan miljoonan euron leikkaukset koulutukseen ja tutkimukseen niin perusrahoituksessa siellä tutkimus ja kehitystoiminnassakin on edelleen erittäin suuri vaje kysyisinkin olisiko aihetta tai voisitteko elinkeino ja elinvoimapolitiikasta vastaavana ministerinä edistää sitä että arvioitaisiin kuinka suuri vaikuttavuus tällä sadalla miljoonalla on verrattuna siihen että perusrahoitukseen oltaisiin lisätty sama määrä lisäksi haluaisin vielä mainita sen kun tuo terrafame tuli esille että meillähän veronmaksajien rahoittama gtk ystävällisesti lahjoittaa koko maailman käyttöön kaiken geologisen tiedon ja meillä on kansainvälistä yritystoimintaa sillä saralla erittäin paljon mutta tässäkin budjettikirjassa on varattu miljoonia erään kanadalaisen kaivosyhtiön omistaman konkurssiin ajautuneen kaivoksen sotkujen siivoamiseen aiotteko tehdä mitään sille että nämä vastuut jakautuisivat

hallitus on onnistunut erittäin hyvin talous ja työllisyyspolitiikassa yritysten kilpailukyky on parantunut taustalla tietysti on kiky sopimus ja ja se että siinä saatiin laaja laaja tuki tälle sopimukselle on erinomainen asia sinänsä monia muitakin positiivisia asioita on tapahtunut sääntelyn normien purkamista on se on se on hyvin tärkeä ja keskiössä oleva asia sitten nämä business finlandin avustukset summa on varsin iso kehottaisin kyllä seuraamaan aika tarkkaan että myös sitten tuottavuus on ihan sen mukaista koska isoista summista puhutaan tämä on tärkeä asia mutta mutta sitä täytyy seurata sitten me kaikki tiedämme että meillä on ainakin kaksi kovaa mää eli metsät ja malmi ne sijaitsevat kuitenkin molemmat muualla kuin kaupunkikeskiössä ne ovat yleensä tuolla maaseudulla ja sen takia tämä kuljetustuki on erittäin tärkeä asia nyt se on kuusi miljoonaa minusta koko kuljetustukipakettia pitäisi laajentaa vähän tämmöiseen ruotsalaiseen malliin jossa summaa voitaisiin merkittävästi korottaa

meillä maakunnissa on erittäin paljon hyvin menestyviä vientiyrityksiä mutta kun miettii niitä sijainteja ja paikkoja niin niitten saavutettavuus on heikko ja ja on paljon ongelmia niitten saavutettavuuden kanssa niin tieliikenneyhteyksien kuin vrn tai tai lentoliikenteen osalta nämä ovat kuitenkin aika ratkaiseva tekijä sen yrityksen kilpailukyvyn kanssa kuinka ne saavutetaan ja kuinka ne pystyvät viemään tuotteitaan markkinoille vientiin ja huolehtimaan siitä tämmöinen asia mikä on on askarruttanut aika paljonkin mieltä kuinka paljon tem ja liikenneministeriö käyvät yhteistyötä ja selvittävät sitä mitkä ovat tämmöiset tähdelliset yrityksen kannalta tarpeelliset liikenneyhteyksien järjestämiset maakunnissa oleville menestyville yrityksille

herra puhemies täällä on puhuttu hyvin osaamisesta innovaatioista koko tästä innovaatioekosysteemistä vielä toisin tähän koulutuksen uudet tavat työn murros on jo täällä digitalisaatio robotisaatio keinoäly ja niin edelleen haastavat koko koulutusjärjestelmämme olisi mielenkiintoista kuulla mitä tem ajattelee tästä kokonaisuudesta ja minkätyyppisiä ajatuksia tuotte tähän koulutuksen näkökulmasta vaikka tämä kuuluukin tietysti myös okmlle ja muillekin ministeriöille mutta myös temille sitten kiinnostaisi kuulla myös se kuinka ministeriö panostaa luovien alojen työllistymisen parantamiseen mielestäni meillä luovien alojen merkitys työllistämisessä ja työllistymisessä ja myös yritystoiminnassa ymmärretään vielä pikkuisen heikosti arvoisa

puhemies

arvoisa puhemies on kiva seurata ja osallistua näin hyvään keskusteluun yritysten ja investointivalmiuksista ja mahdollisuuksista tosiasia on kuitenkin se että avaimet yritysten kasvuun ja menestykseen lepäävät suurelta osin yrittäjien ja sijoittajien riskinoton varassa tällä hetkellä suomalaisten kotitalouksien rahoitusvaroista suuri osa eli noin kahdeksankymmentäviisi miljardia on tavallisilla pienikorkoisilla passiivisilla pankkitileillä kiitän hallitusta siitä että te tartuitte tekemääni toimenpidealoitteeseen sijoitustilijärjestelmän käyttöönotosta haluaisin kysyä onko ministeriössä nyt pohdittu tarkempaa strategiaa siihen millä tavalla tämä uusi sijoitustilijärjestelmä mahdollistaisi tulevaisuudessa sen että yrityksillä on enemmän vaihtoehtoja saada investointirahaa ja päästä parempaan kasvuvaiheeseen

matkailuala työllistää erityisesti nuoria ja myös alueilla joilla työllistyminen on syrjäisen sijainnin vuoksi muuten vaikeaa myös kerrannaisvaikutukset ovat huomattavat sillä matkailuala edesauttaa esimerkiksi kuljetusalaa rakennusalaa ja kaupan alaa yhden suomeen tulevan matkailueuron on arvioitu tuovan viisikymmentäkuusi senttiä lisäarvoa muille toimialoille toisin kuin moni muu ala tulee matkailuala myös pysymään työvoimaintensiivisenä ja siten sen työllistämisvaikutukset säilyvät tulevaisuudessakin ikään kuin lisää vakuuttuakseni äsken puhumastani kysyn teiltä arvoisa ministeri katsotteko että matkailun kehittämiseen ohjattu euro on kansantaloudellisesti poikkeuksellisen kannattava sijoitus ja voitaisiinko tähän tarkoitukseen jatkossa ohjata rahaa vuolaamminkin

puhemies se on täsmälleen niin kuin edellinen puhuja sanoi minä jatkan oikeastaan siitä mielestäni tämä temin pääluokka on hyvä jäntevä kokonaisuus ja tässä ne kuitenkin suht vähäiset vähäiset summat käytetään todella todella hyvin sitten kun katsotaan tätä matkailukokonaisuutta niin matkailu neljä piste nolla saa kuusi pilkku kolme miljoonaa ja sen luvataan tuovan nopeaa kasvua ja työllisyyttä ja sitten vielä yhdeksän pilkku kahdeksan miljoonaa annetaan suomeen suuntautuvan matkailun edistämiseen eivätkö nämä summat voisi olla isompiakin tämä on miljoonaa kolmeakymmentä miljoonaakin on esitetty toki suomessa pohjoisessa on työvoimapula ja siellä on myöskin asuntopula lapissa ja kainuussa yksi asia minkä haluan nostaa esille on team finland kuusikymmentä pilkku kahdeksan miljoonaa annetaan ohjelmatoimintaan mutta sen pitäisi suuntautua pieniin ja innovatiivisiin kasvuhakuisiin yhtiöihin jotka lähtevät maailmalle se pitäisi täsmäkohdistaa sinne

tässä keskustelussa on opposition puolelta annettu kiitosta myös hallituksen puolelle ja haluan itse antaa myös oppositiolle kiitosta että sosiaalidemokraatit tukivat kilpailukykysopimusta joka tässä on esille noussut ainoana puolueena vasemmistoliitto sitä vastusti niin kuin ministeri toi esille meidän kilpailukykymme on parantunut

määrä on parantunut sadallakymmenellätuhannella meillä on isoja haasteita nyt työvoiman saatavuudessa tarvitaan uudelleenkoulutusta ja täydennyskoulutusta mutta myös yli kuusisataatuhatta ihmistä on pelkän peruskoulun varassa ja heidän työllisyysasteensa on edelleen vain noin neljäkymmentä prosenttia tämä on sellainen ryhmä mihin meidän pitää ehdottomasti näitä koulutuspanostuksia laittaa tyytyväinen olen siihen että budjettiriihen suurin yksittäinen panostus ohjattiin nimenomaan osaamiseen ja tutkimukseen sillä vain korkealla osaamisella tämä maa pärjää

puhemies

paljon lisämahdollisuuksia

työpaikkojen lisäämiseen työvoimareserviin kiinnitti ministeri itsekin huomiota että sitä ei ole automaattisesti automaattisesti saatavilla kysyisinkin mitä toimenpiteitä tämän pullonkaulan avaamiseksi on ministeriössä suunniteltu täällä on myös nostettu esiin erilaiset väylät ja se liikenneministeriö keskustelleet asioista myös näistä toivoisin kuulevani ministerin näkemyksen muun muassa runkoverkkoselvityksestä vastaako se tämän päivän yrityksien tarpeisiin ja tulevaisuuden haasteisiin sitten vielä tuo siltasopimusmalli on hyvin mielenkiintoinen ja uusi siinä on ehkä vähän kaikua siltarumpupolitiikasta mutta voisiko siitä saada jonkunlaisen avauksen vielä

suomessa on paljon tietoa taitoa ja osaamista monella teknologian alalla terveysteknologia on yksi sellainen ala joka on maailmalla nopeasti kasvava ja sille on paljon

taustana suomen terveydenhuollon ja sairaanhoidon korkeaa laatua myös terveysteknologiassa on monia osaavia toimijoita joille on kysyntää maailmalla ongelma on monta kertaa se että vaikka nämä toimijat saavatkin yhteyksiä maailmalle niin ne tilaukset tai ne odotukset siellä maailmalla ovat niin suurille määrille ja yksittäiset pienemmät toimijat vaikka ne yhdistyisivätkin suurempaan ryhmittymään eivät voi vastata siihen suureen kapasiteettiin mitä kysytään ja tässä nyt kysyisinkin millä tavalla ministeriössä olette vastaamassa tämäntyyppiseen haasteeseen suomella on suurta kysyntää myös terveysteknologiassa miten edesautetaan että saataisiin toimitettua näitä paljon laajempia ja suurempia tilauksia myös

aivan erinomaisen tärkeää että yrityksissä menee hyvin koska on selvä asia että tämän päivän kasvuhan tapahtuu yrityksissä julkinen sektori mieluumminkin on vähentämässä työvoimaa kuin lisäämässä elikkä yritysten hyvinvointi on koko suomen hyvinvointia ja se hyvinvointi nyt onneksi on leviämässä koko suomeen ja varsinkin biotalouden puolella metsäpuolella etenkin investointeja tapahtuu ympäri suomea toivon mukaan ministeri lintilän ministeriöstä löytyy vielä lisäpanoksia että näitä investointeja saadaan liikkeelle mutta yritysten toiminnan kannalta tässä maassa ihan kynnyskysymys on se että saataisiin tähän maahan nopeat laajakaistaverkot

arvoisa puhemies tulevaisuusvaliokunnassa ilmestyi viime keväänä radikaali teknologia raportti jossa esitellään tulevaisuuden kasvualoja raportin aiheena on suomen sata uutta mahdollisuutta raportti on varmaan yksi parhaista ikinä tehdyistä ennakointiraporteista jopa globaalisti ajateltuna valiokunnassa on ollut hiukan huoli siitä jalkautuuko tämä raportti nyt sitten ministeriöihin vai jääkö se raportiksi raporttien joukkoon tulevaisuuteenhan tulee valmistautua jo nyt ja siinä siinä raportissa olisi todella hyviä tulevaisuuden ennakointi ja valmistautumistyökaluja kysynkin ministeriltä oletteko te tutustunut tähän raporttiin ja mitä uusia ideoita ministerille syntyi tätä raporttia lukiessa jos teillä on ollut mahdollisuutta siihen tutustua

arvoisa herra puhemies todellakin yritysten kasvun ja uudistumisen tukeminen on äärimmäisen tärkeää tässä tilanteessa ja tämä koskee myös biotaloutta jonka muun muassa edustaja hoskonen tuossa aiemmin nosti esille olen tavannut useita biotalousalan startup yrittäjiä ja myöskin käynyt heidän kanssaan keskusteluja siitä minkälaiset heidän kasvunäkymänsä ovat ja miltä heidän yritystensä tulevaisuus näyttää monet heistä ovat nostaneet esille

teollisen toiminnan ylösajovaihe on usein sitten se vaihe jolloinka tarvitaan sitä ulkopuolista rahoitusta nostan tämän asian esille sen takia koska kannan huolta kotimaisesta omistajuudesta toki tarvitsemme myös ulkomaisia pääomia mutta kysyn ministeriltä mikä on teidän näkemyksenne siitä saavatko meidän uudet teolliset yritykset helposti pääomia siihen vaiheeseen kun sitä tuotantoa lähdetään skaalaamaan teolliseen mittakaavaan

arvoisa puhemies kysyisin ministeriltä energiapolitiikan tiekartasta nimenomaan realistisesta tiekartasta mehän muistamme että aikanaan saksassa tehtiin päätös yhdestätoista ydinvoimalasta luopumisesta fukushima onnettomuuden jälkeen ja valitettavasti se päätös on sysimusta ja on johtanut hiilen käytön lisäämiseen miten me menettelemme suomessa jos meillä kivihiili kielletään se varmasti on ihan järkevää ilmaston kannalta ja turvekin joutuu turvekin joutuu mustalle listalle mutta kun meillä on paljon biotalousinvestointeja sellutehtaita nousee sellutehtaathan ovat edellytys sille että pystymme tuottamaan korkeamman jalostusasteen tuotteita niin mitä me poltamme monissa maakuntien keskuskaupungeissa jonne on investoitu isoja polttolaitoksia lämpö ja kaukolämpölaitoksia yhdistettyjä lämmön ja sähkön tuotantoja siellä polttoaineena on puu ja turve ja se ei niin vain käy jos esimerkiksi lakkautetaan turve että siirretään puille se maksaisi kuinka pitkä teidän mielestänne on investointisuoja suomessa jos investoinnin kohde on ollut satoja miljoonia euroja

puhemies täällä on erittäin hyvää tulevaisuuskeskustelua ja temhän on tulevaisuusministeriö ensi vuodelle on ennustettu talouskasvua yksi pilkku viisi prosenttia en siihen vielä luota kun en ole ole kuullut teidän ennustettanne ministeri lintilä mutta ennustajathan ovat tunnetusti olleet kierroksen jäljessä teihin nähden tässähän ei ole yksin suhdanne vaan meillä on nyt monella sektorilla matkailussa metsätaloudessa meriteollisuudessa hyvin pitkän ajan kehitysnäkymiä esimerkiksi meyerilla on varmuudella jo viiden vuoden tilauskanta kotona tämä vaatii koulutuksellisia ratkaisuja diplomi insinööritkään eivät liiku valitettavasti ja minä olen huomannut että te olette tukenut sanallisesti sitä että myöskin lounais suomen alueelle saataisiin diplomi insinöörikoulutusta mikä olisi aivan välttämätöntä miten näette tilanteen nyt annatteko tukea että tässä voidaan löytää

arvoisa puhemies täällä on keskusteltu siitä onko meillä työvoimareserviä riittävästi olosuhteissa joissa nuoria tulee joka vuosi vähempi työelämään kuin toisesta päästä lähtee eläkkeelle meillä on meillä on vähän yli kahdeksankymmentätuhatta pitkäaikaistyötöntä jotka myös pitäisi saada työmarkkinoille meillä lienee vähän yli satatuhatta piilotyötöntä jotka eri syistä eivät ole työmarkkinoilla heitä pitää kannustaa tukea työmarkkinoille meillä on useita tuhansia osatyökykyisiä ihmisiä jotka haluaisivat tulla työmarkkinoille jos se portti vain avautuu ja meillä on paljon maahan muuttaneita joitten työttömyysaste on korkeampi kuin kantaväestön myöskin heitä tarvitaan suomalaisessa työelämässä ja monen maakunnan työikäisen väestön kasvun tärkein pilari taitaa olla maahanmuuttajat meillä on seitsemänkymmentätuhatta sellaista alle kolmekymmentä vuotiasta nuorta aikuista joka ei ole töissä ei ole koulutuksessa on hauraasti kiinni yhteiskunnassa kaikkia näitä toimenpiteitä tarvitaan jotta me voimme aidosti nostaa sen työllisyysasteen seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ja tämä vaatii tosi paljon ponnisteluja minä toivon että myöskin hallitus sitoutuu tämäntyyppisiin tavoitteisiin

puhemies edustaja reijonen kysyi kuljetustuista meillähän on täällä semmoinen ajatus että koko maa pysyy asuttuna otan esimerkin jos yritys on tampereella kuljetukset toimivat hyvin pitkälle meno paluurahtina mutta jos yritys on vaikka kuhmossa taikka kuusamossa ja siellä on vaikka saha taikka mekaanisen metsäteollisuuden yritys se ei tarvitse tuontia paljon mitään se on ainoastaan vientiä silloin siihen paikkaan tulee esimerkiksi kolme lastia päivässä tuontitavaraa mutta lähtee kolmekymmentä lastia elikkä meno paluujärjestelmä ei toimi siellä onko näin että alueellisesti annetaan toisenlaisia tukia esimerkiksi länsi suomeen kuin itä suomeen ja pohjois suomeen että maa pysyy kokonaisuudessa asuttuna
katson aikataulua ja arvioin että vielä ennättäisin myöntää vastauspuheenvuorot edustajille korhonen lehti ja juhantalo jaoston puheenjohtajana ja sen jälkeen on ministerillä puheenvuoro
arvoisa puhemies edustaja pirttilahti nosti edellisessä puheenvuorossaan esille pääministerin tämänaamuisen viittauksen siihen että valtion tasetta pitäisi pyrkiä käyttämään järkevämmin toki pääministeri nosti esille myös tulevaisuusinvestoinnit ja nimenomaan tulevaisuusinvestointeihin tasetta pitäisi käyttää mutta arvostettu ministeri voisiko tämä valtion taseen järkevämpi käyttö tarkoittaa myös merkittävää valtion rahoituksellista tai omistuksellista roolia uusissa satojen miljoonien bioinvestoinneissa olisiko mahdollista esimerkiksi ajatella että että tesiä pääomitettaisiin tässä tarkoituksessa

arvoisa herra puhemies taseesta on hyvä jatkaa valtion tase ja kansalaisten tase etenkin menettää arvoaan koko ajan sen takia että maaseutu autioituu olen miettinyt monta kertaa mitä sellaista yritystoimintaa maaseudulla voisi harjoittaa jossa on komparatiivisia pysyviä etuja suhteessa esimerkiksi kasvukeskuksiin digitaalisen palvelun myötä on mahdollista ryhtyä ohjelmistoyrittäjäksi melkein missä tahansa suomen kolkassa sellainen yritys voi verkostua ei pelkästään kotimaisten toimijoiden kanssa vaan aina intian bangaloreen asti ja verkostunut yritys pystyy aika suuriin toimeksiantoihin antamaan kilpailukykyisen tarjouksen business finlandin rahaa ja starttirahaa voisi jotenkin kohdistaa tällaisiin toimialoihin joissa on aidosti maaseudulla kilpailuetua pääkaupunkiseudulla koodareista ja tietokonealan ihmisistä käydään veristä kilpailua erittäin korkealla palkkatasolla suhteessa siihen mitä

yhdyn lämpimästi kainuun edustajien korhosen ja suutarin lausumiin myönteisestä terrafame kehityksestä siinä on kuitenkin nyt vähän synkkiä pilviä nimittäin kansainvälisen kaupan epätasapaino tullikilpailuilla ynnä muilla aiheuttaa vääjäämättä sen että nikkelin ja sinkin maailmanmarkkinahinta on selvästi häiriintynyt ja ennakoin että se tulee vakavasti vaikuttamaan myös lokakuussa ilmenevään kvartaalitulokseen tämä häiritsee nyt kovin erinomaista

ja ja täysin tarkasti suunniteltua

molemmat ministerit tekevät parhaansa suomellahan on pienet hartiat tässä asiassa mutta eun välityksellä jotta tämä epätasapaino saataisiin päättymään nimittäin pitkittyessään se tekee kyllä pahaa vahinkoa meidän terrafamen kaivoksen

runsaan kahden minuutin kuluttua mutta annetaan ministeri lintilälle kuitenkin kolme minuuttia

arvoisa puhemies kollegat tulee semmoista revolveritykitystä nyt sitten useampi täällä esimerkiksi mäkipää kysyi matkailun kehittämisestä matkailu on tällä hetkellä suomen nopeiten kasvava elinkeino noin sataneljäkymmentäviisituhatta suomalaista saa matkailusta elantonsa aika hyvin läpi valtakunnan totta kai painopisteet lappi ja saimaa joka tulee olemaan tämän kesän suurimpia nousijoita korhoselle siltasopimuskehyksen puitteissa kääriäisen kysymykseen onko hänen näkemyksensä oikea se on jälleen kerran oikea kankaanniemelle elinkeinotuista tullaanko tällä kaudella vielä tekemään siellä jotain ei tulla tekemään elinkeinotuille se jää seuraavalle hallitukselle myllykoski finnveran rahoitus meidän rahoituspalettiamme on koko ajan pyritty laajentamaan sitä kyseltiin tässä muuallakin erityisen tyytyväinen olen niihin kolmeen rahastojen rahastoon joitten yhteisvipuvaikutus on noin miljardin luokkaa eli erittäin myönteinen venatorin toimet joihin edustaja salonen viittasi ne on aloitettu kaupungin ja maakunnan on siinä mukana toivotaan että me löydämme vielä kiinnostuneita aluetta kohtaan

suutarille viennin viennin tuplaaminen riittävätkö resurssit kyllä me tarvitsemme sinne pk sektorille me tarvitsemme oikeastaan tuonne business finlandiin ulkomaan toimintojen puolelle lisää painetta eli tietyllä tavalla ruoholahdesta ulos ulos väkeä ja sitä kautta sitä saadaan tolppanen kysyi aktiivimallista kollega lindström varmasti vastaa aktiivimallista koska se kuuluu hänelle se mitä yrityksille sanotaan näistä koululaisista niin eniten siellä kaipaillaan oppisopimuskoulutusta mielellään oppisopimuskoulutuksessa olevia tilastokeskushan laskee työttömät kriteeriensä mukaisesti halmeenpää kysyi koulutuksesta oecdn suositus selkeä suositus on soveltavan puolelle ja sen sen puoleen on on myös menty en osaa sanoa mikä se ero olisi kuljetustukeen on tulossa työryhmä käymään sitä läpi haasteellinen sinällänsä semi saavutettavuus kyllä se on bittejä ja bitumia se on se mitä mitä toivotaan skinnarille ensinnäkin erittäin paljon kiitoksia hyvästä yhteistyöstä mitä on molempien herrojen skinnarin

varmaan business finland toimi vielä sillä lailla kuin toivoisi tämä matkailun on visit finland jonka rootelilla se oikeastaan on mutta minun mielestäni tämä on loistava loistava idea ja tätä voitaisiin yhdessä katsoa viedäänkö eteenpäin

sitten täällä oli useampi työvoimasta ja iso ongelma ovat nämä pelkän peruskoulun varassa olevat olevat valitettavasti minulla jäi toistakymmentä edustajaa käymättä läpi mutta joulukuussa varmaan palataan kiitoksia
siirrytään seuraavan ministerin esittelyasioihin ministeri lindström ja teillä on viisi minuuttia

arvoisa puhemies me olemme tämän hallituskauden aikana toteuttaneet lukuisia talouskasvua ja työllisyyttä parantavia päätöksiä kaikki hyvin päätöksistä on ollut kivuliaampia kuin toiset mutta noin ylipäätään sanoisin että ollaan oltu rohkeita ja uskallettu tehdä joka kohdassa sellaisia päätöksiä jotka ovat suomen hyväksi tehtyjä päätöksiä kuten kaikki hyvin tietävät niin tätä on auttanut se että talouskasvu on ollut hyvää tekemillämme uudistuksilla me olemme rakentaneet perustaa taloutemme positiiviselle vireelle ja tämä luo hyvän pohjan työllisyyskehitykselle harva tässä salissa uskoi vajaa neljä vuotta kaksi vuotta tai edes vuosi sitten että saavutettaisiin tämä hallitusohjelman seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoite mutta niin siinä että se tavoite tulee saavutetuksi ja se on hienoa todeta että hallitus on tehnyt oikeita ratkaisuja ja uudistuksia tuon tavoitteen saavuttamiseksi suomen on jatkettava uudistusten tiellä helppoja keinoja ei ei enää ole kenenkään takataskussa uskon että jos me kaikki ymmärrämme suomen ja kansalaisten edun me voimme saavuttaa seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteen miksei jopa sitten sitäkin

uudistuksia ja vastuullani olevan työllisyyspolitiikan saralla on ollut kilpailukykysopimus totta kai työmarkkinajärjestöt siinä keskeisenä tekijänä on tehty lukuisia parannuksia työlainsäädäntöön vakinaistettu nuorten ohjaamo toiminta otettu käyttöön työttömien kolmen kuukauden haastattelut olemme mahdollistamassa lyhytkestoisten opintojen suorittamisen työttömyysetuutta menettämättä se on siis täällä eduskunnassa helpotettu itsensä työllistämistä lyhennetty työttömyysturvan kestoa lisätty yrityslähtöisiä koulutuksia osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi ja ollaan otettu käyttöön aktiivimalli viimeisimpänä päätettiin budjettiriihessä ottaa yrityksille käyttöön työllistämispalkkio kun palkkatuettu määräaikainen työ muuttuu vakinaiseksi me perustamme valtakunnallisen työkykyohjelman jossa yhtenä tavoitteena on edustaja ihalaisen äsken esille nostama takaisin työmarkkinoille ja tämä on minun mielestäni erittäin merkittävä päätös paljon muutakin me olemme tehneet mutta tässä nyt joitakin poimintoja siitä mitä on tehty me olemme lisänneet valtion toimia aktivointiaste oli heinäkuun lopussa kaksikymmentäseitsemän pilkku kaksi prosenttia neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten kun kolme vuotta sitten puhuin talousarvioesityksestä tältä samalta paikalta oli työttömyysaste yhdeksän pilkku neljä prosenttia nyt valtiovarainministeriö ennustaa ensi vuodelle kuuden pilkku yhdeksän prosentin työttömyysastetta tämän hallituksen perintö seuraavalle hallitukselle työllisyyden saralla on paljon paljon paljon parempi kuin mitä perimme edelliseltä hallitukselta ja näinhän sen pitäisi mennä mitä tulee vuoden kaksituhattayhdeksäntoista talousarvioesitykseen niin se pitää sisällään riittävät määrärahat päättämiimme uusiin työllisyyspolitiikan toimenpiteisiin julkisten työvoima ja yrityspalveluiden määrärahaksi esitetään kaksisataaneljäkymmentäneljä miljoonaa euroa lisäksi arvioimme että kuluvalta vuodelta siirtyy ensi vuodelle käyttöön käyttöön uusia toimenpiteitä varten noin satakuusikymmentä miljoonaa euroa myös kotouttaminen on on vastuullani kaikki hyvin muistavat että olimme muutama vuosi sitten ennennäkemättömän tilanteen edessä ja me käynnistimme silloin kotouttamispolitiikan uudistamisen kahdella kärjellä ensinnäkin kotouttamisjärjestelmän uudistamisen työelämälähtöisemmäksi ja toiseksi maahanmuuttajan oma rooli on pyritty nostamaan keskiöön työllistyminen on tavoitteena kotoutumisen alusta alkaen hyvä konkreettinen esimerkki uusista työkaluista on vaikuttavuusinvestointirahasto niin sanottu sib malli jonka rakensimme maahanmuuttajien työllistämisen edistämiseksi oecd arvioi kuun alussa että tekemämme kehittämistyö kotoutumisen saralla on ollut oikeansuuntaista mutta tämän kehitystyön on kuitenkin jatkuttava erityisesti naisten ja lasten kotoutumisen tukea tulee vahvistaa entisestään tässä yhteydessä tämän esityksen sisällä on hallituksen esityksiä ja yksi on se että voitaisiin jatkaa työttömyysturvan käyttöä palkkatukeen starttirahaan ja liikkuvuusavustukseen tästä on saatu positiivisia kokemuksia ja tätä nyt tietysti selvitetään myös teas hankkeella mitä vaikutuksia tällä oikeasti on ollut arvoisa puhemies tämä oli todella tiivis katsaus vastuullani oleviin ja kotouttamisen asioihin

painamaan viides painiketta

arvoisa herra puhemies jos aloittaisi siitä kuntakokeilusta kun ajattelen että se on tässä kuitenkin akuutti aika monen mielestä siellä aktivointiaste on saatu neljäänkymmeneen prosenttiin jos se nousi kahdestakymmenestä neljäänkymmeneen prosenttiin niin tulokset ovat todella merkittäviä sen takia tietenkin tämä kysymys yhä uudelleen ministerille miksi sen ei anneta jatkua kahdeksansataa miljoonaa on se summa minkä kunnat tällä hetkellä käyttävät työllisyyden hoitoon erilaisissa toimenpiteissä typ toiminnassa nuorten työpajatoiminnassa kuntouttavassa toiminnassa ja sitten näissä kokeiluissa nyt kun ollaan haluamassa siirtää tämä markkinoille ja maakuntiin niin kuntien rooli vähenee totaalisesti ymmärrän että kunnilta halutaan siirtää tehtäviä pois mutta onko suomella oikeasti tähän varaa hyvä että järjestöjen palkkatuen enimmäismäärää on nostettu mutta miksi siellä pitää yleensäkään olla yläraja se neljätuhatta miksi ei voi olla niin että kaikkien

arvoisa puhemies

työ ja elinkeinoministeriön toimenpitein on on saatu aikaiseksi suomalaisen työllisyyden ennennäkemätön kasvu se uutta työpaikkaa verrattuna entiseen kiky sopimuksella olemme pystyneet suomalaisen kustannustason hoitamaan siten että kansainvälinen kilpailukyky on parantunut kymmenellä prosentilla miten ministeri näkisitte nytten nämä uudet työllistämisen hankkeet siinä siinä onko irtisanomisen keventäminen mahdollista ilman että me menetämme nyt sitten lopullisesti työrauhaa tätä kilpailukyvyn edellytykset omaavaa siten että että ylityökiellosta voitaisiin luopua työntekijäjärjestöjen painostuskeinona miten saavutamme tässä työrauhan näillä tärkeillä työpaikoilla

arvoisa puhemies tällä vaalikaudella on tehty erinomaista työtä työllisyyden parantamiseksi tulokset puhuvat puolestaan iso kiitos ministeri lindströmille hänen tekemästään työstä tällä hetkellä olennaista on se että
jatkamaan sitä positiivista kehitystä joka meillä nyt on ollut ja jotta me voimme tavoitella sitä nousua seitsemästäkymmenestäkahdesta siihen seitsemäänkymmeneenviiteen näitä uudistuksia pitää jatkaa ennen kaikkea pienten yritysten työllistämispotentiaali pitää ottaa käyttöön siihen liittyy tämä

arvoisa rouva puhemies on selvää että me kaikki haluamme tehdä parhaamme hyvän työllisyystilanteen jatkumiseksi ja sen jatkamiseksi että saamme vielä nytkin työttömänä olleille ja oleville töitä lisää yksi keino jonka hallitus aikoo ottaa käyttöön on avata työllistämismarkkinat myös yksityisille toimijoille te toimistojen rinnalle tähän sisältyy ilman muuta mahdollisuuksia mutta myös isoja uhkia mielestäni se suurin uhka on se että hallituksen esityksessä nämä yksityiset yritykset saisivat paitsi järjestää palveluita myös järjestää palvelutarpeen arvioinnin silloin se iso uhka on se että jokaisen yksityisen yrityksen kannattaa arvioida tarvittavat palvelut mahdollisimman laajaksi jokaisen kohdalla jotta tarjota palveluitaan enemmän miten tämä uhka aiotaan selättää tässä lakiesityksessä

arvoisa herra puhemies työllisyyden parantuminen on tietysti hyvä asia joka ilahduttaa meitä kaikkia mutta rehellisyyden nimissä ei voi sanoa että se olisi kokonaan hallituksen toimien ansiota suurimpana syynä siihen on globaali kohentunut taloustilanne olemme silti iloisia että työllisyys on parantunut mutta huoli onkin nyt suurin heistä jotka eivät ole työelämässä koska juuri heihin hallituksen kiristykset ovat kaikkein koviten osuneet aktiivimalli on kyykyttänyt monia työttömiä tarpeettomalla tavalla monessa te keskuksessa valitettavasti tilanne on se että kaikille halukkaille ei ole pystytty tarjoamaan työvoimapoliittista koulutusta olisin kysynyt ministeriltä onko tässä nyt laitettu resurssit kuntoon että jokainen halukas

arvostamani edustaja modig otti esille aktiivimallin joka saanut osakseen kritiikkiäkin mutta tässä lähipäivinä sain yhdeltä duunarilta sähköpostia kiitosta tästä kysymyksestä hän sanoi itse olevansa hyvä esimerkki aktiivimallista oli tämän tuuppaamana hieman potkimana saanut kiinteistönhuoltohommia tutulta kaveriltaan hän sanoi että hän tiesi sinänsä että tällaisia hommia hän voi saada mutta tämä vaatimus siitä kahdeksastatoista tunnista oli se palanen joka puuttui joka sai hänet sen tekemään että hän niitä hommia kysyi nyt kuulemma lähti hyvä kierre hän on saanut määräaikaisen työpaikan ainakin vuoden loppuun asti katsotaan siitä miten hänen kohdallaan asia etenee mutta tämä on se mitä hallitus tällä nimenomaan

arvoisa herra puhemies olen itse saanut työurallani työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia ihmisiä hyvän ammattilaisjoukon kanssa ja meillä on ollut aina yhteinen tavoite saada se osatyökyky joka ihmisessä on tähän yhteiseen käyttöön niin hänen lähipiirinsä hyödyksi kuin tietenkin myös koko kansakunnan hyödyksi sdp on on esittänyt niin sanotun rinteen mallin mukaisen työllisyyssetelin käyttöönottoa jossa tällainen passiivituki jota muun muassa lahden kaupunkikin muistini mukaan noin kahdenkymmenen miljoonan verran maksaa niin sanottuna sakkomaksuna joka joka vuosi saataisiin aktiivisempaan käyttöön seteliksi jolla pitkäaikaistyötön vajaakuntoinen ihminen voisi työllistyä arvoisa ministeri miksi hallitus ei ole tätä esittämäämme mallia vienyt eteenpäin itse alan ihmisenä pitäisin erinomaisen hyvänä työkaluna sitä että tällaiset passiiviset työkalut saataisiin

puhemies palkkatukikortista on tullut eräänlainen kuollut kirjain vaikka se on on ollut olemassa jo vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista sitä ei toimisto käytännössä uskalla antaa kenellekään koska se ei ole lopullinen lupaus kolmen kuukauden palkkatuesta työtön ei useinkaan edes tiedä sitä onko hän oikeutettu palkkatukeen työllistymistä aivan selvästi helpottaisi jos työttömällä olisi ajantasainen tieto palkkatukioikeudestaan palkkatuen käsittelyssä menee aikaa jopa pari viikkoa mutta yrityksen tarve esimerkiksi pienillä paikkakunnilla voi olla todella kiireellinen tästä olen monta kertaa kuullut eli työpaikka voi mennä sen vuoksi ohi ja kunnalla näin toteavat kentän toimijat tulisi olla oma te toimiston asiantuntija jolle voisi soittaa aina jos kysyttävää on ja he pystyisivät sitten nopeasti selvittämään tämän palkkatukipäätöksen nopeuttamaan sitä tämä olisi mielestäni erittäin tärkeätä

puhemies kuten edustaja satonen tuossa totesi hallitus on tehnyt todella erinomaista työtä työllisyyden hoidon osalta ja nuo satakaksikymmentätuhatta uutta työpaikkaa ovat todellakin hyvä osoitus siitä mutta se ei tarkoita sitä etteikö myöskin haasteita olisi itse kysyisin tästä aktiivimallista nimittäin jos mietitään vaikkapa akateemisia työttömiä niin heidän on aika vaikea saada yleensä koulutusta vastaavaa nimenomaan lyhytaikaista työtä jolla pääsisi työn syrjään kiinni ja sen takia tämä malli ei ole heille ollut ehkä ihan paras mahdollinen jollakin tavalla tätä järjestelmää voisi kehittää elikkä oletteko ministeri miettinyt millä tavalla sitä voisi kehittää nimenomaan akateemisille paremmaksi sitten toinen kysymys edustaja järvinen nosti täällä työllistämismarkkinoiden siirtymisen yksityisille toimijoille mitä itse pidän hyvänä mutta kysyisin myös samalla voisiko ajatella että työttömyyskassoille tulisi enemmän töitä jatkossa tämän osalta koska edelleen varsinkin akateemisten osalta he tuntevat työttömänsä kaikkein parhaiten

arvoisa puhemies myös minä kuntakokeiluja pitää voida jatkaa esimerkiksi meillä pirkanmaalla on kaksikymmentäkuusituhatta asiakasta suurimmassa kokeilussa ja tämä tarkoittaa että tämän kuukauden jälkeen asiakkaita ei voi enää ottaa ja me järjestelmää ja siirtämään te toimiston vastuulle ja taas muutaman vuoden päästä pitäisi rakentaa maakuntahallintoa kun meidän työelämävaliokunta on tästä yksimielisesti lausunut että näitä kokeiluja pitäisi jatkaa niin kysyisin minkä takia te ette suostu näitä kokeiluja kuten edustaja järvinen toi esille te olette tuomassa myös näitä niin sanottuja kasvupalvelupilotteja joissa pysyvällä lainsäädännöllä tuodaan yksityiset toimijat vahvasti osaksi meidän työllisyyden hoitoa kysyisinkin tätä samaa että jos yritys arvioi työttömän palvelutarpeen ja samalla tuottaa ne palvelut joita arvioi niin miten te näette että tämä järjestelmä toimii esimerkiksi meillä pirkanmaalla näitten pilottien johdosta kaikki pitkäaikaistyöttömät viedään yksityisille

strand yanar zyskowicz lehto reijonen ja semi

arvoisa puhemies työministeri puhui paljon työllisyysasteen nostamisesta ja totta kai me kaikki olemme siinä asiassa samaa mieltä perhevapaiden uudistaminen olisi ollut oiva keino keino nostaa työllisyysastetta se olisi ollut hyvä hyvä ratkaisu naisten työmarkkina aseman parantaminen on on todella todella tärkeä asia ja kaikki kaikki asiantuntijathan ovat asiassa samaa mieltä olisin kysynyt ministeriltä miksi te ette päässeet asiassa eteenpäin minkä takia tämä ei ollut hallitukselle prioriteetti totta kai hallitus tykkää puhua kauniita tekemättä yhtään mitään ja tässä asiassa on on juuri sitä tehty mutta miksi te ette saaneet tätä tehtyä miksi

herra puhemies aikaisemmin keskustelussa edustaja paatero vakuutti että työllisyyden parantuminen johtuu viennin kasvusta ehkä edustaja paatero viennin kasvulle on merkitystä suomen kilpailukyvyllä ja ehkä tähän suomen kilpailukykyyn on vaikuttanut kilpailukykysopimus miettikää vähän näitä asioita no sitten tämä kysymys tästä pienyrittäjän työllistämislaista en ymmärrä miten suoranaiseen valehteluun on sak ryhtynyt torjuessaan tätä hallituksen pyrkimystä alentaa työllistämisen kynnystä pienimmissä yrityksissä siis miten kehdataan suomen kansalle väittää että nyt on tekeillä laki jossa pienissä yrityksissä voitaisiin irtisanoa täysin mielivaltaisesti tai noin vain tai ilman syytä tai sen takia että työntekijä on loukannut kätensä työtapaturmassa tämähän on täyttä puppua vaikka hallitus vielä hioo näitä yksityiskohtia niin on nähdä että aina vaaditaan asiallinen ja painava peruste myös jatkossa

arvoisa herra puhemies ministeri tuossa esittelypuheenvuorossaan totesi että suomen on jatkettava uudistuksen tiellä näin on työelämäuudistuksia on jatkettava ja se on ihan keskeistä joustavuutta pitää saada työelämään lisää se mahdollistaa kasvun myöskin tulevaisuudessa yritysten kasvun ehkä semmoinen keskeinen este on lisäksi se että osaavaa työvoimaa ei saada täsmäkoulutus on äärettömän tärkeässä roolissa mutta kysyn ministeriltä kun olen saanut kunnista viestiä että on suuria ongelmia työvoimatoimistojen kanssa lähteä rekrytoimaan yrityksiin uusia työntekijöitä ovatko niin jäykkiä tällä hetkellä työvoimatoimiston

ja vielä

puhemies otan esille tämän tilanteen se on on edelleenkin meillä paha ja siihen nähden lex lindström kakkonen oli minusta hyvä hyvä päätös ja sitten toinen hyvä päätös oli tämä että järjestöille annetaan mahdollisuus työllistää enemmän mutta minusta se ei ole riittävä päätös koska näitä työllisyysmäärärahoja jää käyttämättä meillä kuitenkin kun tämä tilanne on niin akuutti pitkäaikaistyöttömien kohdalla että nämä pitäisi saada jollakin tavalla työkuntoisiksi ja työhommiin mukaan niin minun mielestäni pitäisi olla paljon enempi näitä järjestöjen tarjoamia työmahdollisuuksia sitä kautta pitkäaikaistyöttömät ensinnäkin saavat paremmin pidettyä työkuntoisina sitten toisaalta he eivät syrjäydy ja toisaalta he löytävät varmaan mielenkiintoista uutta oppimista siltä alueelta se on opinnollisesti hyvä ja tärkeä asia ja siksi minä toivoisin että ministeri vielä harkitsisi sitä kuinka saadaan järjestöjä tuettua näillä palkkatukipäätöksillä
ministeri edellisen ministerin tapaan neljä minuuttia voitte ihan valita paikan mielihalut viittaavat
kiitos arvoisa puhemies mielihalut toivat tähän pönttöön jos aloitan tästä mistä mistä edustaja paatero aloitti eli näistä työllisyyskokeiluista moni käytti puheenvuoron liittyen tähän hän käytti tällaista sanamuotoa että mikä ideologia tässä on takana tässä on hallituksen yhteinen päätös siitä minkälainen on kasvupalvelulainsäädäntö hallituksen yhteinen päätös mikä on kasvupalvelulainsäädäntö ja se ei voi olla ristiriidassa tämän kokeilulainsäädännön kanssa me olemme edustaja satosen kanssa tästä tästä asiasta käyneet ihan rakentavaa keskustelua kannattaa tutustua siihen oikeasti nyt ja keskittyä siihen että niiden työllisyyskokeilujen sijaan jotka ovat olleet menossa muun muassa pirkanmaalla meillä on nyt kaksikymmentäyksi työllisyyskokeiluaihiota tällä hetkellä työ ja elinkeinoministeriössä ne odottavat kaikki lainsäädäntöä tästä talosta jotta ne kokeilut allianssin mukaiset kokeilut voivat lähteä eteenpäin niihin kannattaa suhtautua avoimesti ja positiivisesti pelottelut siitä että työttömät putoaisivat johonkin mustaan aukkoon ovat minun mielestäni ihan turhia tässä on aivan loistava tilaisuus viedä näitä asioita eteenpäin mutta tällä hetkellä ministeriö ei voi tehdä mitään muuta tämän asian edistämiseksi kuin toivoa että eduskunta käsittelisi tämän uuden kokeilulain jotta ne voivat lähteä liikkeelle mitään sen kummempaa ideologiaa ei ei tässä ole takana eli ei voida kokeilla jotakin semmoista silloin kun nämä kokeiluasiat tulivat meille eteen niin me varoitimme tästä me tiesimme mikä on kasvupalvelulainsäädännön todennäköinen sisältö ja sanoimme että voi tulla ristiriidassa sen kanssa mikä on nyt näitten kokeilujen tilanne ja näinhän siinä kävi ainoa alue jolla tuli tämmöinen erillisratkaisu oli pääkaupunkiseutu ja me pelkäsimme sitä että nyt muutkin alueet haluavat sellaisen erillisratkaisun siitähän tässä oikeasti on kysymys ja jos puhutaan ideologiasta niin minun mielestäni ainoa oikea ideologia on keskittyä tulevaan eikä niinkään puhua jostain sellaisesta joka ei tule jatkumaan yläraja tässä palkkatuessa minkä takia tämä oli asia joka oli budjettiriihessä esillä ja siitä aikaisemmin

tuli paljon kriittistä palautetta se normaali taso on ollut luokkaa kolmetuhattakahdeksansataa jolloin me päädyimme sitten esittämään neljäätuhatta meillä on ministeriössä tällä hetkellä lainsäädäntöprosessi jota tämä hallitus ei ehdi viedä eteenpäin sen suhteen että me menisimme jatkossa näitten sata prosenttisten palkkatukien kanssa elikkä niitten kanssa mitä nämä järjestöt saavat kriteerien kautta kyllä meitä kiinnostaa se että kun tämäkin tuhannen nosto maksaa yhdeksäntoista miljoonaa euroa niin mitä sillä saadaan aikaiseksi pitää kyllä uskaltaa peräänkuuluttaa sitäkin mikä on se vaikuttavuus siellä on hyviä toimijoita kiistatta mutta siellä on myös sellaisia toimijoita joista voidaan ihan oikeasti kysyä onko tämä relevanttia toimintaa veronmaksajien rahoilla jos ei näin uskalla tehdä tämä on tässä takana ei mikään ideologia tässäkään me haluamme viedä tämän rakentavalla tavalla järjestöjen kanssa eteenpäin ja varmaan sitten seuraavassa puheenvuorossa vastaan tähän toiseen päivänpolttavaan kysymykseen liittyen näihin irtisanomisasioihin
debatti jatkuu

puhemies kiitokset ministeri lindströmille selvityksestä ja monista hyvistä toimista pirkanmaalta tulevana haluan kuitenkin edelleenkin vedota erityisen hyviä tuloksia niistä kokeiluista inhimillinen pitkäaikaistyöttömien kokonaisvaltainen kohtaaminen on tuottanut todella erittäin hienoa tulosta kysehän tässä on siitä että että olisi erittäin hyvä että tämä hyväksi havaittu malli ja myös sen mukanaan tuoma into ja semmoinen todellinen tekemisen meininki saisivat jatkua siellä sen aikaa kunnes sitten ne seuraavat kokeilulainsäädännöt tulevat voimaan siinä mielessä jos ajatellaan niin niin pirkanmaan kansanedustajat ovat hyvin yhtenäisinä olleet vetoamassa asian puolesta mutta sitten toinen asia mitä tässä myös aiemmin nostettiin esille osatyökykyisten ja vammaisten työllistymisen helpottaminen heillä on monilla paljon annettavaa myös työelämään kun ajattelen että tarvitaan tahtoa ja asennetta pientä kädenojennusta niin millä tavalla on osatyökykyisten ja vammaisten työllistymisen helpottamista

työ ja elinkeinojaosto nimensä mukaisesti on myös nykyisen temin vastakappale täällä sen vuoksi haluan lausua sen puheenjohtajana että me olemme erittäin tyytyväisiä ministeri lindströmin työhön ja yhteistyöhön mitä meidän kanssamme on ollut ministerin henkilökohtainen osaaminen ja rohkeus täällä salissa

ministeri otti jo esiin tämän kohtaanto ongelman omassa puheenvuorossaan haluan vain mainita myös että osaavan työvoiman saatavuus ulkomailta suomeen on saanut lisämiljoonia ja se on hyvin tärkeä osa tätä monipuolisuutta ja osaamistaitoa suomen yrityselämässä ja myös täällä työvoiman liikkuvuudessa satakaksikymmentätuhatta henkeä uutta työvoimaa on valtava suoritus yhdelle ministerille siellä on hallitus takana mutta ministerin omat ponnistukset ovat olleet

puhemies toivon että ministeri vielä pohtisi kannattaako irtisanomissuojan heikentämistä tuoda tänne eduskuntaan mitään vaikuttavaa näyttöä ei ole lakiesityksen työllistämisvaikutuksista ja hallitus on itse arvioinut esitystään seuraavasti lähes suora lainaus vaikka irtisanomiskynnykseen kohdistuvalla lainmuutoksella olisi jossain määrin positiivinen vaikutus pienten yritysten työllistämiskynnykseen taloustieteellisen tutkimuksen perusteella toimet eivät nostaisi työllisyysastetta merkittävässä määrin tutkimusten mukaan uudistukset voisivat lisätä uusia työpaikkoja mutta samalla ne voivat lisätä myöskin irtisanomisia tämä on siis hallituksen omaa tekstiä miksi vaikutusten arviointia yleensä tehdään jos arvioita ei noudateta siinä tapauksessa kun tulokset eivät hallitusta itseään miellytä

on vähentynyt mutta vmn arvion mukaan kasvunäkymät jo ensi vuodesta eteenpäin ovat heikot

ja joiden vaikuttavuus on todennettavissa vaikuttaa siltä että nyt hukkaamme resursseja sellaisiin toimiin jotka eivät tue tätä ensisijaista tavoitetta kuten monet asiantuntijalausunnotkin ovat osoittaneet talouskasvu itsessään auttaa niitä joiden mahdollisuudet työllistyä ovat jo hyvät olenkin huolissani niistä joilla näin ei ole ja jotka erityistä tukea tarvitsevat pitkäaikaistyöttömyyden osalta toimet ovat olleet riittämättömiä aivan kuten kuten ministeri itsekin on todennut kysynkin arvoisa ministeri onko teillä mitään näkemystä siitä millä tavalla hallitus aikoo tähän ongelmaan puuttua onko teillä näkemystä siitä miksi hallitus ei ole huomioinut kasvupalvelulakia valmistellessaan sen aiheuttamia ongelmia työllisyyden hoidolle ja onko teillä näkemystä siitä miksi hallitus ei ole tarttunut sdpn ehdotuksiin työllisyyden edistämiseksi

kyllä ministeri lindström jää historiaan työministerinä joka on aktiivinen ja aikaansaava luettelo toimenpiteistä on pitkä vaikka oppositio on niitä kritikoinut niin tulokset puhuvat mutta varsinaisesti kysyn ministeriltä onko ministerin tiedossa ne tapahtumat ja se mikä on todellinen syy niille että kun yritykset ovat vaatineet täsmäkoulutusta ja koulutuksen järjestäjät ovat sanoneet että heillä on valmiudet järjestää niin saadun palautteen mukaan te toimistot ovat passiivisuudellaan olleet taustalla siinä että nämä koulutukset eivät ole toteutuneet tai ovat vajaina tai myöhässä toteutuneet nimenomaan tämä palaute on tullut työnantajilta ja työnantajilta ja sitten koulutuksen järjestäjiltä

puhemies stmn arvion mukaan suomessa on noin kuusisataatuhatta osatyökykyistä henkilöä ja heistä työttömyyseläkkeellä kaksisataaneljäkymmentätuhatta ja töissä kuitenkin kolmesataatuhatta osa työttömistä työnhakijoista ei varmasti ikinä tule sijoittumaan avoimille työmarkkinoille mutta yhteiskunnan kannalta ja inhimillisesti katsoen olisi tärkeää että hekin voisivat tehdä jotain työtä ja pidempään kuin palkkatuella yhden vuoden verran tuon pidempäänhän se ei kestä on todella hyvä että palkkatuen enimmäismäärää nostetaan kolmestatuhannesta henkilötyövuodesta neljääntuhanteen tämä on hyvä alku tätä olemme ajaneet pitkään ja tähän voi olla tyytyväinen mutta seuraavaksi tarvitsemme laajempaa keskustelua palkkatuen käytöstä tulevaisuudessa ministeri lintilä eikö meidän kannattaisi suunnata kohti pysyviä välityömarkkinoita joissa palkkatuki voisi tietyissä tapauksissa olla pysyvä työllistämisen tuki

herra puhemies nyt etsitään keinoja siihen että mahdollisimman moni suomalainen pääsisi töihin ja ja tässä on esityksiä ministeri lindströmin toimesta esitetty sak on lähtenyt aika erikoiseen kampanjaan jossa on henkilö joka on loukkaantunut työpaikallaan hän tulee mustan hahmon ja musta hahmo joka todennäköisesti sakn retoriikassa kuvaa suomalaista vastuullista yrittäjää toteaa ai vaarallinen kone asentees on vaarallinen ulos kysyisin työministeriltä pitääkö tämä paikkansa että teidän esityksenne työsopimuslain seitsemännen pykälän toisen momentin ensimmäisen kohdan

myönnän tässä ministerille minuutin puheenvuoron tähän nimenomaiseen kysymykseen paikan päältä
arvoisa herra puhemies en tarvitse edes minuuttia

ei tietenkään ei nyt eikä tulevaisuudessa tämmöinen ole mahdollista tietysti pahoittelen että tilanne on on mennyt tähän minulla ei ole mitään intohimoa lähteä tässä julkisesti miekkailemaan kenenkään kanssa olennaista olisi se että löydettäisiin rakentava ratkaisu mennä eteenpäin koska suomi ei tarvitse mitään työrauhariitoja me tarvitsemme sitä että täällä on työrauha ja parasta aikaa huomenna seuraavaksi kilpailukykyministerit käyvät läpi näitä asioita ja sitä mikä on se liikkumatila ja totta kai me olemme myös vuoropuhelussa työmarkkinajärjestöihin päin tämä on päivänselvää tämä oli tietysti surullista että tämä meni näin pitkälle ottamatta nyt enempää kantaa

arvoisa herra puhemies kiitokset ministeri lindströmille olette hyvin hoitanut omaa sarkaanne ja nämä työllisyyskehitykset mitkä eri puolilla maata ovat ovat menneet myönteiseen suuntaan ovat ovat todella mieluisia katseltavia tietysti täällä monissa puheenvuoroissa on nostettu esille tämä osaavan työvoiman saanti johon johon tulee jatkossakin kiinnittää yhä suurempaa huomiota nyt tässä talousarvioesityksessä lähdetään siitä että seutukaupungeille osoitetaan kolmen miljoonan määräraha valtion kuntien ja yritysten katettavaksi tietysti tämä määräraha on varsin pieni ja olisikin ehkä ehkä ja jatkossa on hyvä miettiä sitä että nyt kun kunnat joutuvat maksamaan näitä sakkomaksuja viime vuonna jopa neljäsataa miljoonaa euroa pitkäaikaistyöttömistä niin näitä rahoja voitaisiin jollakin tavalla edes osa niistä osoittaa näihin konkreettisiin toimenpiteisiin joilla työttömyyttä voitaisiin lieventää

arvoisa puhemies lähden ensin tässä kiitoksilla liikkeelle elikkä on tärkeää että lyhytkestoisen työn vastaanottamista edistetään ja byrokratialoukkuja puretaan se on tärkeää lex lindström kakkonen on hyvä asia joka mahdollistaa ikääntyneiden työttömien pääsyn eläkkeelle putkeen

hienoa on myös se että toteutetaan yrittäjän ei omistavan perheenjäsenen muuttaminen palkansaajaksi mikä mahdollistaa sen että yrittäjän perheenjäsen on oikeutettu työttömyysturvaan myös tämä on tärkeä uudistus mutta sitten on pakko ottaa kantaa tähän irtisanomissuojan heikennykseen koska tämähän koskettaa yli yhdeksääkymmentä prosenttia maan kolmestasadastaviidestäkymmenestätuhannesta yrityksestä ja kahtasataatuhatta palkansaajaa kysyisin teiltä arvoisa ministeri oletteko tehneet sukupuolivaikutusten arviointia tältä osin

puhemies ministeri mainitsi äskeisessä puheenvuorossaan että että olette tästä julkisesta miekkailusta jotenkin tätä julkista miekkailua ei tarvitsisi käydä ollenkaan jos ja kun kolmikannassa asioita vietäisiin eteenpäin edustaja elo täällä aiemmin kehui että aktiivimalli on toiminut joidenkin työttömien kohdalla tuon esimerkin sellaisesta tilanteesta kun työtön aktiivimallin edellytykset täyttääkseen pyörittää hyvin pienimuotoista yritystoimintaa niin että tulotaso on noin kolmesataa euroa kuussa ja se on sitten tulkittu päätoimiseksi yrittämiseksi ja tällöin mahdollisuus myös ansiosidonnaisuuteen katkeaa onko tämä kohtuuton vai kohtuullinen tulkinta ministerin mielestä ja sitten mennäkseni vielä tähän kuntakokeiluun siis toimiva järjestelmä hyväksi koettu malli paljon äärettömän hyvää palautetta koska te ministeri ja hallitus tulette sille linjalle jota hallituspuolueista edustaja satonen edustaa tämän asian kanssa

arvoisa herra puhemies tällä vaalikaudella on ollut hieno kuunnella työvoimaministeriä jonka puheesta useimmiten saa selvää ja tolkkua nostaisin tässä esille yhden asian joka on tämä alueellinen eriarvoisuus eli suomi on vahvasti jakautumassa pystysuunnassa kahtia meillä on paljon kasaantuvia ongelmia itä suomen alueella ja yleensä sillä puolella ja toisella puolella taas näyttää siltä että jos työnsä menettää niin perustaa tilalle kolme yritystä tämä jakaantuminen suomessa on hyvin silmäänpistävää erilaisten tilastojen kautta kun niitä tutkii onko erityisiä kohdennettuja toimenpiteitä tämän eriarvoistumisen poistamiseksi kolmannen sektorin osalta toteaisin että kolmas sektori on hyvä ja mutkaton tukityöllistäjä monelle osatyökykyiselle monelle joka palaa ehkä pitkästä työttömyydestä työhön kysyn miten kolmas sektori otetaan vielä voimakkaammin käyttöön työllistämistoimissa

arvoisa puhemies on hyvä yhtyä tähän edelliseen puheenvuoroon siitä näkökulmasta että todellakin itä suomessa tämä työllisyyskehitys vaikka se onkin ollut myös positiivista ei ole siinä mielessä lähtenyt nousuun kuin länsi suomessa ja kysyisinkin työministeriltä onko tulossa mitään itä suomi pakettia tai tällaista ohjelmaa jolla voitaisiin tähän meille haasteelliseen kysymykseen vastata kovin vähän on puhuttu myös maahanmuutto ja kotouttamisen asioista tiedän että myös ne toimialaa onko meille siellä mitään semmoista uutista millä tämä kotouttaminen saataisiin paremmin toteutettua ja maahanmuuttajat integroitumaan paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan

arvoisa puhemies haluan myös lausua lämpimät kiitokset työministerille hän on omalta osaltaan tehnyt valtavasti työtä että ollaan tätä työllisyyttä parannettu ja mikä mukavaa nuorisotyöttömyys ja ennen kaikkea pitkäaikaistyöttömyys ovat vähentyneet mutta tiedämme että kaikki eivät työllisty on hyvä että on tämmöinen valtakunnallinen työkykyarviointi jossa käydään oikein henkilökohtaisesti

työihmiseksi vai pitäisikö saada kuntoutusta vai joutuisiko hän sitten aivan sosiaalipuolen asiakkaaksi eli tämä on hyvin tärkeä asia koska monilla työpaikoilla on ammattitaitoisista osaajista pulaa niin on hyvä että käynnistetään näitä lyhytkestoisia koulutuksia toivon mukaan niihin mahdollisimman moni nuorikin pääsee sitten vielä tästä kotouttamisesta ainakin meikäläisen toiveena on se että myös

tulisivat tämän kotouttamisen piiriin kun useimmiten siinä ovat miehet kun naiset pääsevät tällaiseen koulutukseen tai muuhun niin hekin voisivat olla sitten myös yhteiskunnassa mukana enempi tämä olisi hyvä hallituksen

arvoisa puhemies viimeiset viisitoista vuotta suurin osa työajastani on kulunut työttömyysturvajärjestelmän ja sirpaletyömarkkinoiden seurannassa ja tänä aikana kehitys on mennyt vain huonompaan suuntaan ja tämä sama ura jatkuu edelleen tässä budjetissa sosiaaliturvabyrokratia sakenee entisestään aktiivimallin epäreiluuksia ei ratkaista kokeilujen huono suunnittelu jatkuu osatyökykyisten tilannetta ei ratkaista puhun tässä nyt sellaisista henkilöistä jotka haluaisivat osallistua työelämään mutta eivät sinne pääse sen takia että matalapalkka alojen keikkatyöt eivät mahdollista sellaisia sopeutustoimia joita he tarvitsisivat voidakseen osallistua täysipainoisesti työelämään ja jotka toisaalta eivät ole lex lindströmin piirissä koska eivät halua eläkkeelle liberaalissa valtiossa pitäisi ensisijaisesti mahdollistaa ihmisten työllistyminen vasta sen jälkeen pakottaa ja kontrolloida ihmisiä onko nyt näkyvissä minkäännäköistä valoa pimeydessä

arvoisa herra puhemies ministeri juuri tuolla kuppilassa hetki sitten minä allekirjoitin edustaja satosen lakialoitteen tästä työllisyyskokeilun jatkosta mielestäni se on tärkeä aloite myös edustaja hassi on sen allekirjoittanut hän kertoo näin ja mielestäni se kuvaa jotakin kun edustaja satonen ihan oikein sanoi että on täysin pöhköä se että lopetetaan joku mikä toimii ja mikä tuo ihmisille työpaikkoja ja työllistymismahdollisuuksia siksi pidän tärkeänä sitä että myös hallituspuolueista edustajat ovat tästä huolissaan ja tätä huolta nostaneet hyvin laajalti eli jos hallituksen ideologia on tämä lopettaa niin ainakin täältä eduskunnasta tulee varmasti laajaa tukea sille että ei toimivia kokeiluja hyvänen aika pidä missään nimessä lakkauttaa niinpä ministeri nyt toivon että tulisitte toisiin ajatuksiin ja yhtyisitte tähän edustaja satosen lakialoitteen henkeen siinä on myös pirkanmaalla vieraillessaan sivistys ja tiedejaoston väki yli puoluerajojen tätä asiaa kummastellut ja vastustanut ja siksikin toivon että ministeri voisi tässä harkita myös omaa kantaansa

arvoisa puhemies minäkin palaan tähän irtisanomissuojan heikennykseen ja sen vaikutuksiin olisi kiva tietää ministeri lindström onko tehty vaikutusarvioita tästä tuleeko alle kahdenkymmenen henkilön yrityksistä sellaisia läpimenopaikkoja ne eivät olekaan sitten enää vetovoimaisia työpaikkoja vaan nuoretkin menevät sinne vain siksi aikaa että odottavat että pääsisivät suurempiin yrityksiin se hyvä työvoima ei jää pitkäjänteisesti kehittämään sitä pientä yritystä vaan siirtyy isompaan ja minkä takia sitten kun se nuori haluaa asuntolainaa niin katsooko pankki jos sinä oletkin pienessä yrityksessä että sinä olet osa aikainen kerta siellä on irtisanomissuoja huonompi niin sitten ei katsotakaan vastaavasti kuin jos se olisi vakinainen työpaikka miten se sitten vaikuttaa nuorten perheiden perustamiseen halutaanko tehdä lapsia uskaltaako kun ei ole enää sellaista varmuutta kuin vakinaisessa työpaikassa

arvoisa herra puhemies kotouttamisesta jatkaisin on käynyt ilmi että jotka haluavat oppia kieliä tarjotaan suomen tai ruotsin kielen opetusta suomessa pystyy kuitenkin monella toimialalla työskentelemään suhteellisen suppealla englannin kielellä sellainen henkilö joka ei tiedä saako hän turvapaikan tai pysyvän oleskeluoikeuden suomeen on aivan eri lailla motivoitunut oppimaan englannin kieltä kuin suomen kieltä tai ruotsin kieltä työpaikoilla tällainen ihminen voi olla monissa suorittavissa tehtävissä jolloin rajallisenkin englannin kielen taidon omaava on paljon käyttökelpoisempi kuin se joka ei ole halunnut edes oppia kunnolla suomea tai ruotsia usein näillä työpaikoilla toinen työntekijä myös puhuu suomen kieltä varsinkin jos toinen sitä haluaa ja väkisinkin sitä kuulee minun mielestäni tätä asetelmaa tulisi kielikoulutuksen osalta modernisoida siten että jos turvapaikanhakija haluaa oppia englannin kielen sitä hänelle myös tarjottaisiin

arvoisa herra puhemies eräs johtamanne ministeriön kruununjalokivistä on kansalaisaloitteen nollatuntisopimuksen kieltämisestä muuntaminen hyvin toimivaksi vaihtelevan työajan sopimukseksi se on hyvä hyvä esimerkki siitä miten suuresta ongelmasta tehdään hyvä kantava ratkaisu olette osallistunut myös perustulokokeilun räätälöintiin jonka tarkoituksena on edistää työn vastaanottamista nyt olisin kysynyt miten näette että ensi vuoden alusta tulevaa

voitaisiin kehittää jotta se yhdistettäisiin työttömyys ja ja sosiaaliturvan kokonaisuuteen siten että että työn vastaanottaminen helpottuisi sitten näiden molempien yhdistelmänä tarvitaanko alueittaisia erilaisia tuloratkaisuja jotta kansalaisen toimintakykyisyys täysivaltaisena kansalaisena säilyisi

puhemies minäkin palaisin tähän alueelliseen työllisyyskokeiluun ja sen lakkauttamiseen tampereella sanotaan että kokeilu on onnistunut koska työttömän auttamisessa ovat olleet mukana ja siihen on kytketty kaupungin sosiaali ja terveyspalvelut ja myös elinvoimapalvelut tampereella ennen tätä kokeilua tällaisia tukipalveluita työllistymistä edistämään on saanut vain joka viides työtön mutta tämän kokeilun aikana kaksi viidestä työttömästä eli kaksinkertainen määrä kunnillahan on paljon voimakkaampi kannuste kuin maakunnilla auttaa työttömiä löytämään töitä koska se näkyy kuntien kunnallisverotuloissa hallituksen suunnittelemassa maakuntamallissa maakunnilla ei ole verotusoikeutta eikä tällaista kannustetta miksi haluatte romuttaa järjestelmän jossa kannusteet ovat oikein ja kokeilu on on osoittanut että ne kannusteet toimivat
arvoisat edustajat alkaa käydä vähiin myöntäisin vielä vastauspuheenvuorot edustajille nurminen suutari hoskonen torvinen satonen ja sen jälkeen ministerille niin paljon kuin aikaa jää jos ei jää niin sittenkin ministerille myönnetään
arvoisa herra puhemies mielestäni ministeri teidän päätöksenne olla jatkamatta tampereen kuntakokeilua on resurssien hukkaamista täällä on tuotu näitä hyviä esimerkkejä ja muita esille ja mielestäni se että se nyt alas ajetaan on resurssien hukkaamista

heti tulee karenssi eli millä tavalla saadaan niin että maakunta käyttää virkavastuuta mutta yritykset eivät mitäs jos tämä työtön ei osallistu vaikka tämän palveluntuottajan vuokrafirman töihin avaisitteko hieman tätä kasvupalvelupilottia
arvoisa puhemies työmarkkinan kehittämisessä ministeri lindström on mies paikallaan toiseksi toteaisin että alle kahdenkymmenen hengen yrityksissä on oman kokemukseni mukaan kun kun olen työkentällä toiminut yli kolmekymmentä vuotta ja myös tilastojen mukaan kaikkein paras työilmapiiri sitten kolmantena asiana olisin puuttunut tähän itä ja länsi suomen eroon mistä oli aikaisemmin puhetta kun vertaa esimerkiksi kainuun työllisyyttä siellä on kuusikymmentäkaksi prosenttia miesten työllisyysaste vaikka naisten on

vaikka miten päin laskisi sitten sen kymmenen prosentin työttömyyden mukaan niin sinne jää vielä semmoinen seitsemäntuhatta viiva kahdeksantuhatta miestä työmarkkinoiden kuka tätä sitten hoitaa minä en usko sitä että he ovat kaikki työkyvyttömiä

lämpimät kiitokset minunkin puolestani ministeri lindströmille erinomaisesta toiminnasta hän on kyllä selkokielinen ministeri ja olen hänestä saanut joka sanasta selvää mielestäni edustaja laukkanen oli puheenvuorossaan hieman turhan vaatimaton tapojensa mukaan mutta se asia mitä halusin on se että se että kun olen pohjois karjalan maakunnassa kiertänyt ja kuullut näitä tarinoita eri kunnissa kun kunnat maksavat työmarkkinatuen kuntaosuuksia niin siellä eri työllisyyskoordinaattorit tekevät hyvää työtä etsien ihan oikeasti joka ainoan työttömän käsiinsä heille räätälöidään suunnitelmat ja kaikki valmiiksi mutta yllätys yllätys yllättävän moni kieltäytyy työstä ajattelin kysyä teiltä kun tämä on yksi osa tämä on se vakavin malli siitä kohtaanto ongelmasta että töitä olisi mutta ei ole lähtijää sinne työpaikalle onko tässä mahdollisuus saada sosiaali ja terveysministeriön kanssa jonkinasteinen merkittävämpi yhteistyö aikaan niin että

arvoisa herra puhemies ei voi muuta kuin jatkaa tuota jarpan kehumista jarppa on ensimmäinen semmoinen ministeri vuosiin vuosikausiin joka ei ole harrastanut tämmöistä sosialismin jälkijättöisyyttä jolloin jos joku hyvä asia ei mene eteenpäin eikä siitä löydy

sitten toinen on tietysti tämä tärkeä maahanmuuttajien kotouttaminen he ovat erittäin yrittäjähenkisiä onko siihen panostuksia ja kolmas hallitus on tehnyt esityksen työllisyyskokeilujen lopettamisesta nyt hallituspuolueen edustaja kerää ääniä hallitusta vastaan miten arvioisitte hallitusyhteistyön kannalta edustaja satosen esityksen

kiitän siitä tuesta joka on tullut tähän työllisyyskokeilun jatkoon sitä ei tullut kyllä edellisessä

vaikka sitä tukea on tullutkin sellaisesta suunnasta mistä normaalisti ei ole tullut mutta minä nyt toivoisin kumminkin kun nyt on niin vakavasta asiasta kyse että miten meidän pitkäaikaistyöttömät saavat ne palvelut ja kun me olemme yhdessä täällä uudistuksia joissa me edellytämme työttömiltä enemmän niin meidän pitää myös kyetä heille tarjoamaan palveluja tämä ei minun mielestäni vähäisimmässäkään määrin ole mikään hallitus tai oppositioasetelma eikä tämä ole pelkästään pirkanmaan asia vaikka tämä on pirkanmaalla tosi tärkeä kysymys ollaan koko koko suomen suomen asialla kun tämä asia saadaan järjestettyä minä haluan myös kiittää ministeri lindströmiä siitä keskustelumahdollisuudesta mitä on mitä on ollut ollut teidän kanssanne ja minä olen ihan varma että tämä asia ratkaista

on kyettävä löytämään tähän asiaan ratkaisu joka kestää

täällä nousi äsken vielä muutama edustaja ylös pyytäen puheenvuoroa mutta onko ihan tulenpalavaa tärkeyttä aika hitaasti kaikki edustajat nousivat sitä pyytäessään jolloin minä annan

nyt tästä tästä työllisyyskokeilusta ja esimerkistä tästä allianssimallista mistä tässä on kyse siis näistä jokaisesta kahdestakymmenestäyhdestä aihiosta ne ovat toistaiseksi aihioita on esimerkkejä työ ja elinkeinoministeriön sivuilla löytyvät helposti sieltä

pääasiallinen toteutumismalli olisi tämmöinen tulosperusteinen ostopalvelu siis nykypäivänäkin todella paljon käytetään ostopalveluja mahdollisesti se voisi olla esr hanke on pohdittu yrittämistä ja palveluntuottajan palvelukseen siirtymistä ja tässä allianssimallissa kunnat olisivat mukana se sopisi tämän hankkeen toteuttamiseen joiltakin osin ja allianssin toimintatapaa voitaisiin tässä koeponnistaa eli tehdä asioita joita kasvupalvelu uudistuksessa jos joku on ideologisesti siitä asiasta eri mieltä en ihmettele yhtään että vastustatte tätä mutta kun hallitus on päättänyt että kasvupalvelua viedään eteenpäin sen sisältöisenä kuin se on täällä eduskunnassa niin tämä on se ristiriita mistä tässä koko ajan keskustellaan minä en tässä ole mikään ideologinen vastustaja vaan minä puolustan sitä mitä hallitus on yhdessä päättänyt mutta

myös seuraavan hallituksen lähteä edistämään koska me olemme kaikki sitä mieltä todennäköisesti että ihmisistä seitsemänkymmentäviisi prosenttia ja yli pitää saada töihin työkykyohjelma tarkoittaa nimenomaan sitä se on yksi millä pureudutaan näihin pitkäaikaistyöttömiin vaikeammin työllistyviin ihmisiin

kahdeksankymmentä prosenttia jos näistä löydetään tie eteenpäin niin silloin me olemme paljon lähempänä näitä tavoitteita mutta emme me sillä lailla toimimalla voi mennä eteenpäin että joka paikkaan tungetaan veronmaksajien rahaa ja sillä koetetaan ratkoa näitä ongelmia vaan mieluummin niin päin siitä olen sdpn kanssa samaa mieltä että passiivista rahaa aktiiviseksi

seuraavaksi meillä on ministeri tiilikainen enintään viiden minuutin esittelypuheenvuoro olkaa

ensi vuoden budjettiesityksessä ympäristöministeriön pääluokassa ehkä tuo suurin ja merkittävin lisäpanostus ja toimenpide on itämeren ja vesiensuojelun rahoitus viisitoista miljoonaa euroa yli kaksinkertaistaa vesiensuojeluun käytettävän summan ja hallituksen valmistelema kolmivuotinen paketti tällä tasolla toteutettuna on erittäin merkittävä ennennäkemätön satsaus vesiensuojeluun tavoitteena on hillitä ruoantuotannon ravinnehuuhtoutumia kärkihankkeiden tuloksia hyödyntäen laittaa kaupunkien hulevesijärjestelmiä kuntoon vahvistaa vesiluonnon monimuotoisuutta kunnostamalla kosteikkoja ja lintuvesiä ja myös merentutkimusta tehostetaan tällä rahalla myös itämeren pohjassa piilevien öljyä sisältävien hylkyjen vaarattomaksi tekeminen toivottavasti saadaan käyntiin metso ohjelman tekeminen toivottavasti saadaan käyntiin metso ohjelman jo tälle vuodelle korotettu rahoitus jatkuu ensi vuonna samalla tasolla kuudessatoista miljoonassa eurossa kaiken kaikkiaan uusien luonnonsuojelualueiden hankinta ja korvausmenoihin esitetään kaksikymmentäkuusi pilkku kuusi miljoonaa euroa suomalainen luonto on suomalaisten mieliä lähellä virkistysalueitten ja kansallispuistojen kävijämäärät ovat kovassa kasvussa olleet viime vuosien aikana sinne tarvitaan myös palveluvarustusta sen takia hallitus satsaa lisää tuonne luonnonpuistojen luonnonsuojelualueiden ja kansallispuistojen ylläpitoon kaiken kaikkiaan panos on kolmekymmentäyksi pilkku kuusi miljoonaa euroa noin parin miljoonan korotus kehystasoon verrattuna vielä budjettiriihessä sovittiin ja sitä käytetään

miljardissa eurossa se mahdollistaa noin yhdeksäntuhannen uuden asunnon rakentamisen jossa on tämä valtion tukielementti mukana puhutaan niistä kohtuuhintaisista asunnoista joihin kaikilla suomalaisilla pitäisi olla sitten varaa vielä täällä asuntopolitiikassa on tuo valtion oma työkalu eli a kruunu yhtiö joka on keskittynyt kohtuuhintaisten kotien rakentamiseen sitä pääomitetaan viidelläkymmenellä miljoonalla eurolla paitsi että tässä nyt sitten mahdollistetaan lisääntyvä toiminta helsingin seudulla myös tätä toimialuetta on tarkoitus laajentaa muualle maahan erityisryhmien asuntojen rakentamista ja ja korjaamista esitetään tuettavan sadankymmenen miljoonan euron investointiavustuksilla erityisryhmiä ovat muun muassa opiskelijat ja erilaiset järeämpiä palveluita tarvitsevat asukkaat korjausavustuksiin varataan viisi miljoonaa euroa pääosin hissien jälkiasennusten ja vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausten tukemiseen arvoisa puhemies energiapolitiikan saralta tuolta työ ja elinkeinoministeriön energiaosastolta on muutama poiminnan arvoinen asia energiatuen valtuutta nostetaan yhteensä kahdeksaankymmeneen miljoonaan euroon tällä varaudutaan siihen että samaan aikaan kun valmistellaan lakiesitystä jolla jolla toteutetaan tuo hallituksen kunnianhimoinen tavoite että kaikesta myyntiin tulevasta liikennepolttonesteestä kolmekymmentä prosenttia on uusiutuvaa vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä mahdollistetaan se että kun toivon mukaan lähivuosina näitä investointeja alkaa syntyä niin soveltuvin osin pystytään näitä investointeja myös tukemaan uusiutuvan energian tuotantotuki joka on arviomääräraha riippuu päästöoikeuksien hinnan kehityksestä ja se riippuu sähkön hintakehityksestä se on kaiken kaikkiaan huomattava summa kaksisataakuusikymmentäyksi miljoonaa euroa jolla tuulivoimaa biokaasuvoimaa metsähakesähköä edistetään tässä on huomattavaa että ennusteet näitten uusiutuvien tukien summasta ovat paljon alemmat kuin aikaisemmin koska korjausliikkeet joita päästökauppaan on tehty toimivat päästöoikeuden hinnat nousevat ne ohjaavat jo kohti uusiutuvaa ja tarvittava tukimäärä sitä kautta pienenee sähköistä liikennettä ja biokaasun liikennekäyttöä ja sitä tukevaa infrastruktuuria edistetään myös ensi vuonna meillä on tämä sähköisen liikenteen hankintatuki ja tuota infratukea suunnataan niin taloyhtiöille latauspisteitten rakentamiseen kuin sitten kaasun siirto ja jakeluverkkojen ulkopuolisten biokaasuasemien rakentamiseen ja sähköisen liikenteen uuden teknologian pilotointi ja demonstrointihankkeisiin tässä päällimmäiset poiminnat arvoisa puhemies

hallituksen kaudella luonnonsuojelun määrärahat on pudotettu noin puoleen entisestä ja ympäristöhallinnon valtuuksia on heikennetty ilmastopolitiikassa hallituksella on joitakin kiistämättömiä ansioita muun muassa aikomus joka ei vielä ole aineellistunut lakiehdotukseksi kieltää kivihiilen käyttö ensi vuosikymmenen loppuun mennessä ja tuki sille että eun päästötavoitteita tiukennetaan mutta hallituksen sokea piste näyttää olevan metsien hiilinielujen merkitys hallituksen oman energia ja ja ilmastostrategian taustaselonteossa todetaan että jos metsien hakkuut kasvavat hallituksen kaavailemalla tavalla metsien hiilinielut pienenevät niin paljon että se mitätöi kaikilla muilla sektoreilla muun muassa liikenteessä tehtävät päästövähennykset tämä sama sanoma on itse asiassa vielä vähän vahvempana yklle toimitetussa raportissa mielestäni hallituksen tulisi katsoa ilmastopolitiikkaa ja ja suomen

edustaja hassin sanoihin on helppo yhtyä kiitosta ansaitsevat siis itämeren tilan parantamiseen resursoidut määrärahat kansallispuistoihin osoitetut määrärahat ja a kruunun pääomittaminen varmasti kiitoksen paikka on myös se että korkotukivaltuudet pysyvät ennallaan tosin suhdanne tekee tässä hetkessä rakentamisesta niin kallista että ara tuotannossa jäämme kuitenkin tavoitteista metso ohjelman rahoitus pysyy ennallaan ja tällöin ilmeisesti pysytään tavoiteaikataulussa oletan metson rooli luonnon kannalta on aivan keskeinen ja kuten me tiedämme luonnon monimuotoisuus hupenee järkyttävää tahtia tällä hetkellä meillä on kaksituhattakaksisataa uhanalaista lajia kun vuosituhannen vaihteessa niitä oli tuhatviisisataa tämä luku kertoo siitä miten kiihtyvällä tahdilla tilanne menee huonommaksi ja kun laji voi kuolla sukupuuttoon vain kerran niin puhutaan peruuttamattomasta vahingosta

rouva puhemies kiitos ministerille esittelystä itämereen ja vesiensuojeluun panostaminen on erittäin tärkeää ja itse toivon että siitä myöskin tuonne sisä suomen vesistöjen tilan parantamiseen löytyy euroja mutta sitten haluaisin toiseen sektoriin oikeastaan tähän työllisyyden kannalta tärkeään asiaan rakentamiseen ja nimenomaan asuntorakentamiseen tällä hallituskaudella on kevennetty huomattavasti kaavoituksia ja rakentamisen normistoja ja sitä kautta saatu myöskin rakentamista vilkkaaksi se on nyt hyvällä tasolla mutta mitä se on tulevaisuudessa se on se iso ongelma itse asiassa haluaisin puuttua siihen että asuntopolitiikka on tällä hetkellä omasta mielestäni liiaksi jakaantunut eri ministeriöiden kesken on ympäristöministeriö lvm ja sosiaali ja terveysministeriö miten ministeri näkee miten tulevaisuudessa saadaan tähän asiaan

rouva puhemies kiitos ministerille hyvästä esittelystä ja hyvästä yhteistyöstä ensinnäkin kiitos vesiensuojeluasioista itämeri ja ja sisävedet ovat meille kaikille tärkeitä ja panostukset niihin ovat tämänkin kesän kokemusten perusteella varmasti aiheellisia ja ja kansan tuki on siinä metso rahoista tässä mainittiin ymmärtääkseni metson rahoitus on nyt turvattu eteenpäin niin kuin on suunniteltu ja ja sen suhteen voimme olla luottavaisin mielin pieniä notkahduksia tässä välivuosina on ollut mutta nyt ymmärtääkseni asiat ovat kunnossa jos eivät ole niin ministeri korjannee sitten haluan kiittää tästä kestävän kehityksen budjetoinnista mikä on otettu ikään kuin edelläkävijämaana suomessa käyttöön tästä on toista vuotta ja se varmasti tästä kehittyy eteenpäin valmista malliahan meillä ei ole mutta tässä sitä tehdään ja mielelläni kuulisin ministerinkin näkemyksiä siitä miten tämä malli toimii ja miten miten sitä tulevaisuudessa viedään eteenpäin

rouva puhemies hallitushan on jo myöntänyt että suomi ei todella pysy yk sitoumuksessaan pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen heikkeneminen vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä tässä tilanteessa suojelupanostusten tarpeellisuutta kasvattaa entisestään hallituksen linja tukea todella massiivisten hakkuutavoitteiden kasvua edustaja kiuru tässä kehui metso rahoituksen palautuneen turvatulle tasolle se ei mielestäni aivan näin ole kun vuonna kaksituhattaviisitoista edellisen hallituskauden päättyessä metso rahoja oli vuosittain käytettävissä yli kolmekymmentä miljoonaa euroa ja nyt on kuusitoista miljoonaa euroa

puhemies itämeri panostukset ansaitsevat kiitoksen mutta sen sijaan ilmastopolitiikka ja luonnon monimuotoisuuden suojelu eivät tässä budjetissa sitä ansaitse täällä on jo todettu että metso ohjelman rahoitus on lähes puolittunut sama on tapahtunut luonnonsuojelualueiden hankinnalle ja nämä molemmat varat ovat äärimmäisen tärkeitä silloin kun puhutaan hiilinielujen säilyttämisestä joka on meidän akilleenkantapäämme ilmastopolitiikassa ja luonnon monimuotoisuuden suomessa elinympäristöjen tila on heikentynyt keskimäärin kuusikymmentä prosenttia verrattuna luonnon tilaan me olemme todella hälytystilassa tässä asiassa sitten sanoisin asuntopolitiikasta että hienoa että tämä viime hallituksen a kruunu ja sen työ on saanut ansaitsemaansa tukea hallitukselta sen sijaan huomaan että tämä kymmenen vuoden korkotuki jonka piti olla se asuntopolitiikan jalokivi tällä hallituksella ei ole juurikaan lähtenyt liikkeelle

rouva puhemies kaikin puolin hyvä esitys yhtä asiaa täältä nyt nostan esille koska se on sydäntäni lähellä ja se on tämä hissien korjausraha joka täällä on mutta jostain kumman syystä jälleen on unohdettu vanhojen hissien korjaaminen esteettömäksi täällä täällä näissä ehdoissa on mainittu taas että voidaan asentaa hissejä sellaisiin taloihin joissa ei ole hissejä eli jälkiasennushissejä mutta nämä esteettömyysasiat eivät nyt tunnu siellä ministeriössä olevan ihan kärjessä toivon että valiokuntakäsittelyssä tämä asia jälleen huomioidaan ja tätä määrärahaa voidaan käyttää myös vanhan hissin korjaamiseen esteettömäksi se on myös paljon edullisempaa kuin moni muu korjaaminen

puhemies intohimoisena itämeren suojelijana olen erityisen ilahtunut siitä että viisitoista miljoonaa euroa tulee itämeren tilan parantamiseen ja muiden vesistöjen parantamiseen ja vuoteen mennessä yhteensä neljäkymmentäviisi miljoonaa eli tämä on historiallinen panostus kiitos siitä ikävä kyllä meidän vesiensuojeluun kohdistuvat tuet eivät ole riittävän vaikuttavia ja on erittäin tärkeää pidän välttämättömänä että eduskunta seuraa tarkkaan miten nämä määrärahat kohdennetaan jotta ne kohdennetaan vaikuttavasti ja toivon että ympäristöministeri sitä tässä avaisi kipsi on hyvä väline sitä kannattaa käyttää mutta sitten meidän pitää esimerkiksi miettiä sitä että peltoja raivataan lannan levitykseen onko kannalta järkyttävien asioiden kuriin saamiseen tulossa lisätoimia suomi on lipsunut itämeren suojeluohjelmasta ikävä kyllä mutta ei niin paljon kuin muut maat kysynkin kun olimme helcomin puheenjohtajamaa nyt ja taidamme olla vieläkin minkälaisia toimia suomi sai aikaiseksi että muut itämeren maat itämeren valumamaat ryhtyisivät toimiin saataisiinko esimerkiksi helcomin suosituksiin kipsin käyttö lisättyä on tärkeää että kaikilla kansainvälisillä areenoilla maamme ministerit ja ja me päättäjät puhumme itämeren suojelun puolesta itämeri on meille kaikille suomalaisille elintärkeä asia varsinkin sen puhtaus

rouva puhemies ympäristöministeriön budjetissa on paljon hyvää ja tietysti kun suomalaiset haluavat liikkua luonnossa tämä metsähallituksen luontopalveluille suunnattu raha on varmasti ihan tärkeä ja siitä on ollut paljon myös julkisuudessa minua vähän ihmetyttää tämä keskustelu metsistä että hiilinielu huononisi jos hakkuita tehdään tilanne on päinvastoin kun niitä uudistetaan niin hiilitasapaino vain lisääntyy teillä on varmasti vähän väärä tieto minkä verran tänä päivänä vuodessa metsät kasvavat se on sataviisitoista miljoonaa kuutiota teillä on varmaan vähän väärää tietoa

arvoisa rouva puhemies tästä sisäilmaongelmiin aluksi kolme sitaattia lapseni ei voi mennä kouluun koska reagoi välittömästi koulussa oleviin sisäilmaongelmiin minut tuomittiin mielenterveysvikaiseksi kun toin esiin työpaikkani sisäilmaongelmia haluan äitini pois hoitolaitoksesta homeenhajun vuoksi näitä palautteita meistä saa ihan varmasti jokainen valtioneuvosto on käynnistänyt terveet tilat kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan toimintaohjelman mutta me kansanedustajat tiedämme että harvoin näitä pelkillä ohjelmilla hoidetaan miten te ministerinä näette kuntien mahdollisuudet hoitaa tämä mittava ongelma kuriin teidän tavoiteajassanne joka on sen kymmenen vuotta niillä olemattomilla resursseilla joita hallitus on ylipäätään tähän antanut sitten toinen asia metsähallituksen luontokohteet ja kansallispuistot pienestä lisärahoituksesta huolimatta kyse on kuitenkin tämän hallituksen viimeisestä budjettiesityksestä kysyn ministeriltä minkälaisen arvosanan te annatte siitä missä kunnossa te jätätte nämä arvokkaat alueet tulevalle hallitukselle ja tietysti niille käyttäjille jotka jotka näitä käyttävät

arvoisa rouva puhemies tämä itämeren suojelurahan lisäys on on tärkeä mutta muistutan että myös maatalouden koko ympäristötukijärjestelmä pitää uudistaa kestävämmälle pohjalle ja toivon että ministeri on tässäkin aktiivinen kansallispuistot tarvitsevat uusia rakenteita kansallispuistoja tarvitaan myös lisää täällä pääkaupunkiseudulla valtavassa käytössä ovat nuuksion kansallispuisto ja sipoonkorven kansallispuisto seuraava kansallispuisto on hyvä saada merelliseen porkkalaan luonnon monimuotoisuuden hupeneminen on kysymys jonka pitäisi olla teidän mietinnässänne ja ratkaisujen haussa aivan päivittäin soidensuojelun täydennysohjelma joka lakkautettiin viime kaudella on yksi keskeinen asia että voidaan pelastaa hupenevaa suoluontoa

arvoisa rouva puhemies tässä nyt on käyty keskustelua suomen ilmastopolitiikan tilasta ja suunnasta tilannehan on se että edellisvuonnakin suomen ilmastopäästöt hiilidioksidipäästöt laskivat vaikka kokonais energian käyttö kasvoi tästäkin ja monesta muustakin seikasta voidaan päätellä että suomen ilmastopolitiikka on varsin tehokasta verrattuna moneen muuhun eu maahan joissa tilanne on ollut kyllä päinvastainen vaikka niitä ilmastopoliittisesti aika edistyksellisinäkin pidetään nythän on myöskin se tilanne kuten tässä keskustelussa jo tuli esille että päästökauppa alkaa pitkästä aikaa puremaan koska päästöoikeuksien hinta on nousussa olisin kysynyt ministeriltä minkänäköisiä vaikutuksia nyt näette tällä päästökaupalla suomen energiasektoriin ja ennen kaikkea energian hintaan ja toisekseen onko tämä päästökaupan ohjausvaikutus nyt riittävä siihen että saadaan kotimaisten uusiutuvien polttoaineiden käyttöä lisättyä vai tarvitaanko vielä kenties muita toimia nyt kun aletaan valmistautumaan seuraavaan hallituskauteen

haluaisin kiittää ministeri tiilikaista monista hyvistä toimista muun muassa itämeren tilanteesta se on ainutkertainen meri ja muutenkin meidän vesistöjen pitää pitää parempaa huolta toivon mukaan muutkin itämeren ympärysvaltiot tulevat tiiviisti mukaan edustaja taimela nosti jo tuon terveiden sisätilojen toimenpideohjelman ja olisin halunnut vähän kysyä ministeriltä missä siinä nyt käytännössä mennään ja onko tällä sisäilmaproblematiikkakentällä mikä on varsin laaja saatu tämän toimenpideohjelman myötä pikkuhiljaa suurempaa luottamusta ja hyvää yhteistyötä rakennettua ympäri suomen

arvoisa puhemies kaksi asiaa itämeri ja sisäilmaongelmat ensinnäkin on todella hyvä että itämeren suojeluun ollaan nyt saatu tuo neljäkymmentäviisi miljoonaa kolmelle vuodelle mutta tietenkin pitää ajatella että se on vain ensiapua ja tarvitaan pidempiaikaisia toimenpiteitä keskeistä on tietenkin se että pelloille ei ei enää kerry liikaa lannoitetta ja ja sitä kautta vesistöihin mutta tämä on tietysti suomen kysymys jota me täällä olemme ratkaisemassa tietenkin itämeren ympärillä on myöskin muita valtioita onko teillä ministeri ollut keskustelussa muiden maiden kanssa millä tavalla yhteisesti pääsisimme vaikuttamaan näihin asioihin sitten näistä sisäilmaongelmista tuo terveet tilat kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan ohjelma on hyvä mutta erityisesti tarvitaan koulujen ja päiväkotien osalta hyvien käytänteiden jakamista yhtäkkiä ne rakentajat häviävät kauas sieltä missä ovat toimineet kun ongelmat ilmaantuvat ja ja kunnat jäävät yksin näiden ongelmien kanssa tähän tarvitaan yhteisesti jaettuja hyviä käytäntöjä ja apua

arvoisa rouva puhemies minäkin kiitän syvästi tästä itämeren ja vesien suojeluun esitetystä lisärahasta siihen tuli nyt viisitoista miljoonaa ensi vuodelle ja ja sitten kaksi kertaa viisitoista miljoonaa seuraaville vuosille tämä suojeluun suunnattu raha voidaan käyttää esimerkiksi peltojen ravinteiden kierrätyksen parantamiseen sekä kosteikkojen ja valuma alueiden kunnostukseen

itämerestä puhutaan paljon ja sen tila onkin sellainen jolle täytyy tehdä jotakin mutta jos ajatellaan että meidän järvemme lopulta sinne itämereen sitten valuvat niin on todella tärkeää että huolehdimme myös järviemme kunnosta ja on myös tarkoitus tehdä tähän ilmastokeskusteluun liittyen haluaisin ministeri tiilikaiselta kysyä kansainvälisistä toimista kansainvälisestä kirittämisestä suomi on ollut nyt etulinjassa muun muassa vaatimassa hiilikieltoa ja muita tiukkoja päästörajoituksia tuolla edistyksellisten ilmastomaiden joukossa mitä seuraavaksi

puhemies haluaisin vielä täydentää tätä keskustelua hiilinieluista nythän viime vuoden keväällä

nimekkäitä tutkijoita arvion siitä mitä globaalisti pitää tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi näiden tutkijoiden näkemys on että jokaisena vuosikymmenenä aika pitkälle tästä eteenpäin pitää globaalit päästöt puolittaa jotta pariisin sopimuksen ilmastotavoite voitaisiin saavuttaa tämä tarkoittaa sitä että on toimittava erittäin ripeästi tästä näkökulmasta on erittäin hyvä asia että hallitus on tukenut sitä että eussa tiukennetaan päästötavoitteita mutta tämän kanssa on täysin ristiriidassa se että hallitus on eussa ajanut sellaista hiilinielujen laskentatapaa joka peittäisi näkyvistä hiilinielujen pienenemisen ja myöskin kotimaassa vaiennut siitä että vaikka hiilinielut ovat nyt menneinä vuosina kasvaneet niin suunnitelmat johtaisivat niiden pienenemiseen ja ilmaston kannalta tuhoisiin vaikutuksiin

rouva puhemies ensin ihan nopea kiitos siitä että kymmenen vuoden väännön jälkeen hevosenlanta alkaa palaa energiakäytössä kiitos ministeri tiilikaiselle sitten itämeri asia kiitos myös siitä ja nimenomaan niin kuin edustaja kosonen nosti esille on tärkeää huolehtia sisävesistä sillä sieltä ravinteet tulevat kohti itämerta panoksia sinne kansallispuistoja on perustettu useita olemme kaikki aina kannattaneet sitä että ne ovat arvokkaita niitä lisätään on tärkeää että yhdessä huolehdimme myös metsähallituksen luontopalveluiden rahoista ja nyt myös niitä lisätään neljäkymmentä kansallispuistoa yksi euro sinne sijoitettuna tulee kymmenkertaisesti takaisin arvoisa puhemies viimeisenä rakentamiseen rakentamisen saralla on saatu paljon aikaan hyvää ja on hyvä että mal eli maankäyttö asuminen ja liikenne kokonaisuuteen lisätään rahoitusta nimenomaan sinne missä liikenneyhteydet ovat hyviä julkinen liikenne toimii kannattaa panostaa ja niin tässä tehdään

rouva puhemies tämä hiilinielukeskustelu kyllä herättää valtavaa ihmetystä on se käsittämätöntä kun suomessa on metsäntutkimusta yli sata vuotta harjoitettu ja tilastot ovat lahjomattomat meillä jokaisella on oikeus totta kai omiin mielipiteisiin muttei omiin tosiasioihin onhan se kummallista jos emme metsiämme hoida esimerkiksi harvennusrästejä hoida pois niin meidän metsiemme kasvu rupeaa laskemaan ja tämä vihervasemmiston märkä päiväuni että saataisiin metsät siihen tilaan että kaikki olisivat vanhoja metsiä siellä ei liikkuisi mitään tuottaisi päästöjä koska siellä puu lahoaa enemmän kuin mitä se vuodessa kasvaa

ei kun luukut auki ja valtavat määrät jätevettä satojentuhansien jopa miljoonan ihmisen jätevedet valuvat suoraan suomenlahteen onko näillä jotakin tekemistä itämeren rehevöitymisen rehevöitymisen kanssa kannattaisiko joskus kiinnittää huomio siihen mikä on lähimpänä ja suuri pienet kyllä ehditään korjata sitten myöhemmin

rouva puhemies täällä peräänkuulutettiin tosiasioiden pohjalta ilmastosta keskustelemista tosiasia on se että nielut ovat pienentyneet tämän hallituskauden aikana tosiasia on se että hallituksen linjaukset mahdollistavat nielujen puolittumisen kaksituhattakolmekymmentä luvulle asti tämä löytyy hallituksen omista papereista tosiasia

se tuntuu johtuvan siitä että keskustalla menee sekaisin käsitteet hiilinielu ja hiilivarasto ovat kaksi eri asiaa en aio taas käyttää omaa puheenvuoroani selittääkseni tämän rautalangasta vääntäen uudestaan mutta ehkä ministeri tiilikainen voi omaa ryhmäänsä ohjeistaa tässä kysymyksessä nämä ovat siis kaksi eri asiaa ja niiden sekoittaminen vie tämän keskustelun aivan hakoteille

arvoisa puhemies itse en ainakaan osaa ketään kaikki ovat uskossaan vahvoja mutta minä voisin ministeriltä kysyä jos katsotaan tuonne historiaan sillä joka ei tiedä mistä on tulossa ei osaa kyllä neuvoa tietäkään niin sadan vuoden aikana suomen metsissä metsissä puusto on kaksinkertaistunut ja näinpä on tainnut käydä kasvullekin että se on kaksinkertaistunut olisikohan se sataviisitoista miljoonaa kuutiota ja sitten kun me teemme avohakkuita niin yleisesti minä en ole kyllä metsäalan ammattilainen mutta luulen siellä istutetaan jalostettuja taimia joilla kasvupotentiaali on huomattavan paljon parempi kuin jos se jätettäisiin luonnontilaan se kasvaa taas nopeammin ja se sitoo hiiltä enemmän jos me olemme sata vuotta hoitaneet metsiämme näin hienosti ja ja tulokset ovat tässä ja tähän maahan on luotu paljon hyvinvointia viennin avulla työpaikkoja meillä on hieno teollisuusinfra niin onko linja ollut oikea ja tuleeko linjaa jatkaa

puhemies kiitoksia ministerille taas ensi vuoden hienosta budjetista ja oikeastaanhan nämä ympäristöministeriön tavoitteet ovat hyvät hyvä ympäristö monimuotoinen luonto hiilineutraali kiertoyhteiskunta ja kestävä kaupunkikehitys luovat sisälleen aika paljon hyviä elementtejä oikeastaan tuosta kiertotaloudesta eli siitä millä me niin sanotusti aktivoimme kansalaisia tähän kiertotalouden kehään mukaan ja toisena sitten millä tavalla me kehitämme kehitämme näitä platformeja tai sanotaan nyt kunnallisia ja myös yksityisiä jätehuoltolaitoksia sitten toimimaan aktiivisesti tässä kiertotalouden puolella me olemme aika paljon eusta jäljessä kiertotalouden osalta näen tämän tämän tärkeänä ja

tarvitsemme niin vasemmistoliitto kuin ehkä keskustakin oppitunnin että erotamme nämä nielun ja varaston kyllä minä tiedän metsänomistajana nämäkin asiat mutta tästä mennään sitten oikeastaan ja myös kansainvälisellä tasolla tullut tämä peltojen hiilensidontakyky vastaan ja miten sitä voitaisiin aktivoida minä siellä pohjoismaiden neuvostossa otin tämän esille ja tämä tuntuu vielä olevan tuntematon

sähköisen liikenteen latausinfran rakentamiseen on myönnetty miljoonaviisisataatuhatta euroa meillä ei ole montaa sähköautoa suomessa ja tiukat ja kohtuuttomat ilmastotavoitteet kuitenkin vaatisivat että meillä olisi liikenteessä paljon enemmän sähköautoja suomella on tavoitteena vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä että meillä olisi kaksisataaviisikymmentätuhatta sähköautoa se tarkoittaa että meillä latauspisteitä pitäisi saada kerrostaloihinkin todella todella paljon lisää nyt tässä on arvioitu että miljoonallaviidelläsadallatuhannella tulisi kaksituhatta autopaikkaa lisää vuosittain ja kun pitäisi tehdä viisi paikkaa per taloyhtiö jos tuota avustusta saa niin se on neljäsataa taloyhtiötä mutta kun me tiedämme että se tulee paljon kalliimmaksi kun kaivetaan pihaa ja rakennetaan paikkoja niin niitä ei tule varmaan moneenkaan sataan taloyhtiöön kun ne jaetaan ympäri suomea niin se on todella vähän mitä näitä tulee per kaupunki onko tämä silmänlumetta että nyt näitä latauspisteitä tuetaan

puhemies minä olen kyllä vähän huolestunut metsähallituksen luontopalvelujen alibudjetoinnista edelleen joka on jatkunut aika monta vuotta jos en nyt aivan väärin ole ymmärtänyt niin ei se tällä budjettikirjalla korjatuksi tule erinomainen asia että kansallispuistojen on siellä kehyksissä saatu jotain lisääkin meillähän kävijämäärät kansallispuistoissa ja valtion retkeilyalueilla meillä on siis muitakin alueita missä retkeillään ja on reittejä muissa luontokeskuksissa ovat sellaiset että on yli kuusi miljoonaa käyntiä vuosittain eli rahaa todella tarvitaan kunnossapitoonkin mutta eikö tämä nyt ole niin että jos metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin on varattu reilut kolmekymmentäyksi miljoonaa ja niin oli viime vuonnakin himpun verran enemmän niin itse asiassa nyt varataan hieman vähemmän eikä tällä panostuksella vielä tuo luontopalvelujen pitkään jatkunut alibudjetointi korjaannu itsekin vierailin tuolla vastaperustetussa hossan kansallispuistossa viime kesänä ja kun se muuttui valtion retkeilyalueesta kansallispuistoksi niin opastuskeskuksen väki kertoi että kävijämäärät tuplaantuivat mutta meillä on siis muitakin alueita kuin kansallispuistot miten luontopalvelut saa tämän kaiken ylläpidettyä tällä

kun kuitenkin määrärahat viime vuodesta hieman vähenevät
otetaan tähän kolme puheenvuoroa vielä ja sen jälkeen sitten ministeri vastaa jatkamme debattia sen jälkeen nämä kolme henkilöä ovat edustajat korhonen rantakangas ja vielä sitten edustaja kiuru
arvoisa puhemies kun katsoo tätä ministerin erinomaisesti vetämää vetämää ympäristöministeriön toimialaa niin on tietysti huomattava että tähän toimialaan liittyvät monella tavalla myös myös useat muut eri ministeriöt eli jos ajatellaan esimerkiksi ilmastonmuutoskysymyksiä niin on syytä katsoa muun muassa temin lvmn ja kolmen mn ministeriöitten budjettiesitykset ja kun tätä kokonaisuutta katsoo niin muun muassa vuoden kaksituhattayhdeksäntoista talousarvioesityksessä hiilineutraaliuteen ja resurssiviisauteen liittyviä tavoitteita edistetään yhteensä yli yhden pilkku seitsemän miljardin euron summalla eli kokonaisuus on aika aika iso

nyt tätä suomalaista kaavoituskokonaisuutta ollaan isolla pensselillä uudistamassa miten tämä uudistustyö nyt näyttää tässä tässä edistyvän varsinkin kun ajatellaan vielä että tässä on tulevankin hallituksen muodostuskausi
arvoisa puhemies ministeri tiilikainen ja hallitus ansaitsevat kyllä vahvan tunnustuksen tästä energiapolitiikasta ja nimenomaan panostuksista uusiutuvaan energiaan ja ja kivihiilen käytön käytön lopettamisesta seuraavien vuosikymmenten aikana ne ovat merkittäviä linjapäätöksiä jotka merkitsevät samalla myöskin paljon työtä maakuntiin meidän luonnonvarojemme hyödyntämistä ja sitä kautta koko hyvinvoinnin rakentamista tässä mielessä on vähän kummallista

prosenttia eli se hallituksen tavoite lisätä viidellätoista miljoonalla kuutiolla puunkäyttöä on täysin realistinen ja puuta meillä löytyy meillä on erittäin isoja uusia investointihankkeita vireillä pohjois suomessa ja ja itä suomessa ja toteutuessaan ne veisivät tätä kansantaloutta kyllä vahvalla tavalla eteenpäin toivon kyllä että myöskin vihreät tuolla euroopan unionin suunnalla

arvoisa puhemies tästä metso rahasta

olevan vähän semmoinen epäselvä ja on erilaista tietoa minä katsoin ympäristöministeriön sivuilta tiedotteen helmikuun

tätä vuotta kun täällä sanottiin että metso rahat ovat pienentyneet niin aivan totta metso rahat ovat pienentyneet jos katsotaan riittävän monta vuotta taaksepäin mutta se mikä on olennaista on se saavutetaanko ne hehtaaritavoitteet ainakin tämän ministeriön tiedotteen mukaan ja sen mukaan mitä olen valiokunnassa kuullut tavoite on yhdeksänkymmentäkuusituhatta hehtaaria vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi mennessä ministeriön tiedotteen mukaan siihen tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan vuodessa kolmetuhattayhdeksänsataa hehtaaria lisää ja talousarvion mukaan ensi vuonna suojellaan neljätuhattaviisisataa hehtaaria eli ymmärtääkseni olemme aivan sillä uralla homma etenee hehtaaritavoitetta kohti ja tässä ei ole mitään ongelmaa ei kai tavoite ole se että me käytämme maksimaalisen määrän rahaa vaan tavoite on se että me saamme luontoa suojeltua
otetaan tähän vielä varapuhemies pekkarinen koska hänkin on pyytänyt puheenvuoron ja sen jälkeen ministeri kolme

arvoisa puhemies niin monta vuotta vastasin näistä asioista että siitä taustasta ihan pari kysymystä ensinnäkin päästökaupan ulkopuoliset päästöt ovat vähentyneet noin runsaasta kolmestakymmenestäkuudesta miljoonasta co tonnista noin kolmeenkymmeneenyhteen tonniin olemme aika lailla sillä uralla millä suomen pitäisikin olla mutta ei kovin paljon ole päästy alle sen minkälaista tietä pitäisi mennä alaspäin mutta aika hyvin kuitenkin ollaan edetty toinen huomio liittyy tähän lulucfään minä kysyn nyt sitten ministeriltä miten ministeri tulkitsee tämän täällä esitetty tulkinta lulucfstä jos teidän tulkintanne menee läpi niin se todella merkitsee kovaa juttua suomen kannalta että se hiilinielu laskettaisiin teidän kertomallanne tavalla nyt kuitenkin on sopimuksessa jäänyt auki neuvotellaan vielä siitä miten se lasketaan muun muassa näitten hoitotöitten osalta mikä meidän velvoitteita jonkun verran vähentää kysyn ministeriltä mikä näiden neuvottelujen tila tällä hetkellä on se alku mikä tuolta brysselistä tuli oli kohtuullisen hyvä mutta miten tämä jatkoneuvottelu on

arvoisa puhemies tuo itämeren ja vesien suojeluohjelma nauttii suurta tukea kiitoksista oikeastaan täsmennys liittyen edustaja sarkomaan kysymykseen miten on laajemmin itämeren ympäristössä todellakin helcomin puheenjohtajana tavoittelemme sitä että itämeren suojeluohjelma päivitetään suomen puheenjohtajuuden aikana se koskee siis kaikkia rantavaltioita erityisesti ajamme kahta asiaa sisään ravinteiden kierrätystä ja lannan tehokasta hyväksikäyttöä kautta itämeren ja ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioonottamista itämeren suojelussa nämä ovat painopisteitä tässä helcom työssä kiitän siitä monien huomiosta että sisävedet ansaitsevat yhtä lailla sitä suojelua kuin itämeri sitten tähän luonnon monimuotoisuuteen ja metsoon todellakin nuo määrärahat mahdollistavat sen että metso etenee hyvällä uralla kohti tavoitettaan toki vuosittain nämä määrärahat ovat vaihdelleet ja olen tietysti iloinen siitä että sitä notkahdusta mikä vaalikauden alkuvuosina tuli aika syvää sellaista on päästy nyt paikkaamaan mutta kyllä varmasti aivan kuten edustaja modig tästä kysyi siinä tulevilla hallituksilla riittää vielä askaretta ja tämä mahdollisuus siihen että vapaaehtoista suojelua edistettäisiin on hyvä ajatus siihen on toki kaikilla maanomistajilla koko ajan varaa muun muassa yhteisöillä metsien käyttöön liittyen varapuhemies pekkarisen kysymys siitä miten lulucf keskustelu etenee lulucf keskustelu on todella tämmöistä laskennallisen nielun määrittelyä ja sitten taas jos katsotaan sitä pitkän aikavälin hiilineutraaliustavoitetta niin siinä lähdetään tästä luonnontieteellisestä nielusta täällä se tapa millä ajattelemme suomessa että meillä on mahdollisuus maltillisesti ja kestävällä tavalla puunkäyttöä lisätä tähtää sen kaltaiselle puunkäytön tasolle mikä on hyvin keskimääräinen eu maitten kesken siis suomi ei ole mitenkään astumassa jotenkin poikkeuksellisen kovaan metsien hyödyntämiseen meille on tärkeää että monimuotoisuus turvataan virkistysarvot turvataan hiilinielut pitkällä aikavälillä

kaksinkertaistuneet noin viidessäkymmenessä vuodessa eli hiilivarasto on kasvanut matemaattisesti hiilivarasto on integraalifunktio nielu on sen derivaatta no joo voidaan mennä tähän tasoon saakka eli nielu kuvaa sitä kuinka paljon hiilidioksidia vuosittain sitoutuu lisää tuonne metsiin ja olemme vahvasti nielujen puolella edelleenkin on aivan totta että jos katsotaan yhtä vuotta tai lähivuosia niin jos puuta kaadetaan enemmän tai vähemmän niin nielu vastaavasti muuttuu mutta pitkällä tähtäimellä meidän täytyy pitää huoli siitä että metsien kasvu on paremminkin kasvavalla uralla ja nyt tullaan siihen globaaliin kysymykseen että nieluja täytyy vahvistaa maailmanlaajuisesti tarvitsemme lisää metsiä tarvitsemme paremmin kasvavia metsiä ja se on pitkäjänteistä puuhaa siinä perspektiivi ei ole välttämättä aina vuosi tai kaksi

ja ensimmäisenä edustaja parviainen ulla
arvoisa puhemies täällä on jo useaan kertaan puhuttu luontoliikunnasta ja meidän retkeilyalueittemme merkityksestä ja minä tuon sen ilon ilon että nyt metsähallitukselle on lisätty se yksi pilkku yhdeksän miljoonaa euroa näitten reittien ja rakenteitten korjaamiseen korjaustarpeita ja laadunkohotustarpeita ihan varmasti kävijämäärät lisääntyvät tänä päivänä oli ilo lukea omasta paikallislehdestä että syötteen kansallispuiston käyntimäärät kasvavat eli käyntimääräennätys tehtiin viime vuonna ja siitäkin on nyt neljänneksen lisääntynyt kasvu hossan kansallispuisto oli erinomainen esimerkki siitä että tämmöinen statuksen kohottaminen voimistaa ja tuo lisää kävijöitä ja tuo tunnettavuutta metsähallitus on tehnyt selvityksen oulanka paanajärvi kansallispuiston saamisesta unescon maailmanperintökohteeksi ja käsittääkseni siellä ympäristöministeriön puolella valmistellaan tällaisia hankkeita olisi jos ministeri kuvaisi muutamalla sanalla mitä tälle hankkeelle nykyisellään

arvoisa puhemies täällä nostettiin puurakentaminen keskiöön ja sehän on yksi tapa jossa hiili säilyy kysynkin ministeriltä ovatko minun tietoni oikeita kun puutalo nykyään rakennetaan niin runkohan käytännössä on palamatonta sitä ei saa syttymään eikä palamaan millään eli se on täysin yhtä kestävää kuin metalli ja siitä huolimatta puutaloissa vaaditaan minä en tiedä mistä ne vaatimukset tulevat niin sanottu sprinklerijärjestelmä joka automaattisesti vedellä sammuttaa mikäli siellä tulipalo syttyy mutta betonitaloissa sitä ei vaadita jos ihmisonnettomuuksia tapahtuu ne tapahtuvat sen takia kun huonekalut palavat minä en tiedä paljonko siihen huonekalun palamiseen vaikuttaa se onko se runko puusta vai metallista vai mistä se on pystytäänkö näitä palomääräyksiä muuttamaan sitten jos ministeri kysyisi metsähallitukselta kun sielläkin pitää siltoja rakentaa ja niitä voidaan tehdä puusta mikä on se prosenttiosuus millä metsähallitus

tässä tilanteessa haluaisin kysyä tästä homekoulujen ja homepäiväkotien tilanteesta ymmärtääkseni ministeri on on puhunut kovasti tällaisesta terveet terveet tilat kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan ohjelmasta ja kysyisin nyt missä on tästä talousarvioesityksestä se kunnille suunnattu raha jolla näitä terveitä rakennuksia pystyttäisiin muun muassa päiväkotilapsille ja koululaisille rakentamaan laadukasta varhaiskasvatusta tai laadukasta opetusta on kovin vaikea järjestää tilassa joka on vaaraksi lapsen terveydelle tai työntekijöille jotka siellä työskentelevät täällä oli talousarvioesityksessä ymmärtääkseni

kiitoksia arvoisa puhemies tähän puurakentamiseen sen verran kun edustaja eestilä nosti sen esille että ministeriöhän on nyt tehnyt töitä jonkun verran että tiettyyn kerroskorkeuteen saakka voi olla seinissä ja katossakin vähän puuta näkyvissä se on tietysti hyvä mutta sprinklausjärjestelmä edelleenkin pitää olla paloviranomaiset sen vaativat haluan korostaa sitä että että tässä pitäisi ministeriön nyt ottaa rohkeita askelia kun sinne oli varattu muistaakseni yksi pilkku kuusi miljoonaa puurakentamisen edistämiseen niin niin mihinkä se nyt oikeasti käytetään nyt pitäisi olla ministeriön mukana hakemassa näitä riskiratkaisuja oikeasti eteenpäin sillä keinoin että se puu olisi myös siellä seinissä näkyvissä eikä niitä sitten gyprocilla vuorattaisi tässä on tässä on isot haasteet olemassa mutta uskon että ministeriössä tähän paneudutaan eikö niin ministeri tiilikainen

arvoisa puhemies niin paljon kuin haluaisinkin sitä että meillä metsien tuotto riittäisi kaikkeen siihen mihin mihin halutaan ja niihin kasvaviin tavoitteisiin mitä mitä hallituksessa on asetettu minun on ollut pakko kuunnella ilmastotutkijoita jotka todellakin kertovat sen että nykytavalla tämä

metso ja luonnonsuojeluohjelmat ovat äärimmäisen tärkeitä monimuotoisuuden suojelun ja myöskin sitten näitten hiilinielujen kannalta mutta tarvitsemme myös myös hyvää talousmetsien hoitoa sinne pitää saada sellaisia periaatteita sellaista neuvontaa että että tiedetään ja ymmärretään se millä tavalla metsiä hoitamalla aikaansaadaan paras tulos

tähän vielä viisi puheenvuoroa edustajat kosonen hassi halmeenpää modig ja kiuru edustaja kosonen
arvoisa rouva puhemies hallitus on satsannut vahvasti puurakentamisen lisäämiseen muun muassa normeja purkamalla ja myös onnistunut tässä puurakennukset toimivat hiilivarastoina ja ja niiden rakentamisen lisäämistä tässä salissa kannatetaankin onneksi laidasta laitaan puurakennuksiin vaadittavaa tukkipuuta vain ei saada ellei metsiä hoideta ja harvenneta ja ilmastonmuutoksen kannalta on taas viisasta käyttää harvennuksissa syntyvä kuitupuu muihin uusiutuviin tuotteisiin kuten muovituotteisiin ja muut sivuvirrat esimerkiksi korvaamaan fossiilista energiaa me haluamme tässä salissa siirtyä fossiilisesta ajasta uusiutuvaan aikaan se on selvä asia ja jollain tavalla meidän on myös lisättävä puunkäyttöä mutta myös hiilinielut ovat on aikamoinen yhtälö ratkaistavaksi kysynkin ministeri tiilikaiselta vielä lisää niitä keinoja kuinka me voimme näitä hiilinieluja suomessa lisätä niitä varmasti on olemassa ja ja voimme muuallekin maailmalle viedä tätä meidän metsänhoidon

arvoisa puhemies jatkan vielä tätä

salin tuolla laidalla monet näyttävät aktiivisesti sekoittavan tahallaan tai tahattomasti sen miten hiilinielut ovat tähän mennessä kehittyneet ja miten ne tulevaisuudessa kehittyvät jos metsähakkuita kasvatetaan suunnitellulla tavalla ministeri tiilikaisen vastauksesta kyllä rivien välistä kävi ilmi että ministeri ymmärtää ymmärtää että nielun väheneminen ilmakehän kannalta yhtä huono asia kuin päästöjen kasvu ja että nielu lähivuosina pienenee mikäli hakkuita kasvatetaan hallituksen suunnittelemalla tavalla se että nielu sitten joskus vuosisadan lopulla kasvaa on laiha lohtu kun ilmastonmuutosta aiheuttavat kokonaispäästöt nettopäästöt pitäisi saada laskuun erittäin nopeasti muun muassa ilmastopaneelin entinen varapuheenjohtaja professori van ypersele on sanonut että vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä puun polttaminen energiaksi tuottaa fossiilisiin verrattuna jopa kaksi viiva kolme kertaisen ilmastorasitteen

muutaman henkilön vielä koska me ehdimme ennen kuin

hiilinieluista puhuttaessa on hyvä muistaa että eivät metsät ole ainoa suomen luonnon hiilinielu oikeastaan vielä merkittävämpiä ovat suomalaiset suot ne ovat myös merkittävä hiilivarasto siksi onkin hyvä että tässä budjettikirjassa soiden eli kosteikkojen ennallistamiseen on varattu sentään kaksi miljoonaa euroa se on tärkeä toimi vaikkakin summa on aika symbolinen mutta sen verran vielä palaan tuohon metso rahaan vertailun vuoksi että ensi vuonnahan meillä menee budjettikirjan mukaan kuusitoista pilkku kolme miljoonaa euroa eli suurin piirtein sama summa kuin on käytettävissä metso suojeluohjelmaan konkurssiin ajautuneen kanadalaisen yhtiön omistaman hituran kaivoksen ympäristöhaittojen siivoamiseen eikä tämä suinkaan ole ensimmäinen kerta suomen historiassa eikä valitettavasti ehkä viimeinenkään kun nämä sotkut jäävät valtion kontolle tavalla tai toisella kysyisinkin ministeriltä eikö nyt olisi aika jo alkaa vakavasti harkita lainsäädännön muutoksia siihen suuntaan että kaivoksille tulisi velvollisuudeksi jonkinnäköisen vastuurahaston ylläpitäminen

olemaan varsinkin siinä vaiheessa jos hallituksen kaavailema maakuntauudistus toteutuu hallituksen toivomalla tavalla jolloin elyt lakkaavat olemasta ja saamme uuden luova viraston samaan aikaan kun kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen rooli valvonnassa kasvaa on järjestöjen rahoja leikattu koko tämän vaalikauden pidän tätä erittäin huonona yhtälönä mutta liittyen tähän luovaan tässähän ei ole lainsäädäntö vielä täysin valmista ja puutteiden lista on pitkä mutta yksi iso huoli on se että tässä laissa ei ole kenellekään asetettu vastuuta yleisen ympäristöedun valvonnasta olisin kysynyt ministeriltä miten näette tämän tilanteen voisiko sen sinne lisätä eikö olisi paikallaan että eduskuntatyön aikana tähän asiaan puututtaisiin näkisikö ministeri sen mahdollisena onhan onhan vastauksenne kyllä

rouva puhemies tästä metsähallituksen korjausvelkarahasta se on oikeansuuntainen askel kun kävijämäärät ovat nousseet niin totta kai hehtaareista ja rakenteista ja reitistöistä kannattaa pitää kiinni joka kerta kun nämä metsähallituksen rahat tulevat puheeksi otan esille autiotuvat pienenä kevennyksenä täytyy sanoa että autiotuvat ovat muuten puusta rakennettuja puurakentamista siinäkin suositaan onneksi kukaan ei ole mitään muuta vaihtoehtoa esittänytkään autiotupaverkosto suomessa on kansainvälisesti ajateltuna erittäin ainutlaatuinen se on hieno järjestelmä mikä meillä on ja siitä kannattaa pitää kiinni metsähallitukselta olen saanut käyttööni korjausvelkalaskelman ja ja siihen nojautuen valtiovarainvaliokunta päätti viime syksynä lisätä korvamerkattuna vielä satatuhatta euroa nimenomaan autiotuville toivon että nyt kun tätä korjausvelkaa laitetaan reitistöihin ja rakenteisiin niin muistetaan nimenomaan myös autiotupien

arvoisa rouva puhemies täällä salissa on puhuttu paljon puurakentamisen edistämisestä ja kannatan lämpimästi sitä mutta siinä pitää ottaa myöskin se huomioon että silloin pitää olla myöskin koulutusta lisää ja toivon että tämä on ylihallinnollinen asia ja myöskin on se tosiasia että ei voi rakentaa vaan siihen tarvitaan eri materiaalien yhdistämistä myöskin mutta puurakentamista ja koulutusta sinne ehdottomasti lisää sitten haluan nostaa sen asian esille että täällä on tämä että valtion tukeman vuokra asuntotuotannon lisäämiseksi helsingin seudun maankäyttöön liikenteeseen ja asumiseen elikkä mal sopimuskunnille esitetään käynnistysavustuksia itse toivon että sitä oikeastaan laajennetaan niin että siihen otetaan se elinkeinoelämä myöskin elikkä tulisi jatkossa mael sopimuksia ja että näitä mael sopimuksia myöskin laajennettaisiin muualle suomeen nimenomaan sellaisiin keskisuuriin kaupunkeihin siellä myöskin tarvitaan niitä ja sitten kun puhutaan sisäilmaongelmista niin toivon että myöskin niihin ongelmaihmisiin jotka kärsivät niistä

arvoisa puhemies me syömme joka ikinen päivä sen takia onkin tärkeää että me syömme vastuullisesti tuotettua ympäristöystävällistä ruokaa eli kotimaista ruokaa viime kesänä suomen ruoantuotannon pelastivat turvepellot turvepellot joista suurin osa on muuten ympärivuotisella nurmella ja jotka ovat siten hiilen sitojia ja nyt haluaisinkin kysyä ministeriltä koska tulevat julkisuuteen ne tutkimustiedot jotka kertovat tämän asian koska tästä näyttää olevan ihmeellistä vääränlaista tietoa julkisuudessa

koska voisimme saada korouomasta kansallispuiston
ja vielä edustaja honkonen nythän painotus on ollut nimenomaan näissä ympäristövaliokunnan jäsenissä ja

haluan vielä kerran painottaa sitä että eihän suomen hallitus pysty mahtikäskyllään metsien hakkuita lisäämään vaan ne lisääntyvät sen takia että suomalaisen metsäteollisuuden tuotteita halutaan maailmalla entistä enemmän ostaa ja nyt kun selvästi siellä vasemmalla te haluatte metsien hakkuita rajoittaa niin toivoisin että myöskin kertoisitte sitten mitkä ne mekanismit ovat millä suomessa metsien hakkuita rajoitetaan ja toivon että tiedostatte myös sen että jos suomessa näin tehdään niin eivät nämä hakkuut käytännössä koko maapallolla vähene ne saattavat siirtyä jonnekin toiselle puolelle maapalloa ilmakehä olemassa erikseen suomen tai euroopan ilmakehää vaan maapallolla on yksi ilmakehä ja todellakin jos näitä mekanismeja etsitte niin varmasti niitä löytyy voihan sellutehtaan vaikkapa sosialisoida ja ja yhteiskunnan varoilla ajaa alas jos näitä kovia keinoja etsitään millä sitten niitä

arvoisa puhemies edustajat reijonen eestilä torniainen puhuivat puurakentamisesta todellakin tarvitaan koulutusta lisää tarvitaan edelleen sitä kriittistä säädösten arviointia ja on hyvä että meillä nyt on useammaksi vuodeksi tämä puurakentamisen saatu sillä toivottavasti tulee myös tuloksia terveet tilat kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan siinä on tärkeää se että pannaan paitsi tiloja kuntoon myös sisäilmaongelmista kärsivien ihmisten terveyttä mahdollisimman nopeasti ja tätä hoitoa parannetaan todellakaan tarkoitus ei ole koskaan ollut että avattaisiin jokin avustuspykälä kunnille koska jos kunnat jäävät odottamaan avustuksia tilat jäävät korjaamatta ripeys on tässä valttia pelkästään espoossa on noin miljardin urakka odottamassa seuraavan kymmenen vuoden aikana

ja yleinen etu jokainen luovan työntekijä sitä yleistä etua katsoo omassa työssään valvonta ei lopu mihinkään elyissä tällä hetkellä valvontaa tekevät ihmiset siirtyvät luovan palvelukseen jahka lait on aikanaan hyväksytty metsähallituksesta vielä tuo on todella tärkeä juttu että pystytään tätä korjausvelkaa pienentämään itse asiassa täällä edustaja taimela kysyi että no missä jamassa tämä nyt jää sitten tulevalle hallitukselle paremmassa jamassa kuin saimme koska metsähallituksen luontopalveluitten rahoitukseen ei ole tehty leikkauksia sen sijaan lisäyksiä on tehty liki jokaisena vuonna ja toivottavasti niillä saadaan tuloksia maankäyttö ja rakennuslain uudistaminen

mitä täällä on käytetty huokuu se huoli että meidän on tehtävä enemmän meidän on tehtävä nopeammin tämä on paljon laajempi kysymys kuin nyt sitten tämä mihin täällä suomessa tupataan takertumaan tämä nielujuttu toistan meidän on maailmanlaajuisesti saatava lisää metsiä paremmin kasvavia metsiä suomessa voidaan aloittaa esimerkiksi ensiharvennusrästejä purkamalla tuhkalannoitusta lisäämällä peltojen hiilensidontaa lisäämällä metsittämällä peltoheittoja tämänkaltaisilla toimilla joilla vahvistamme sitä hiilinielua eikä pidä vain takertua siihen hakataanko nyt miljoona kuutiota enemmän vai vähemmän
kiitoksia ministeri tiilikaiselle siirrymme toiseen teemaan meillä on täällä ministeri berner ja

viisi minuuttia kiitos sen jälkeen debatti taas
arvoisa rouva puhemies hallitus esittää liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalalle määrärahaa yhteensä noin kaksi pilkku yhdeksän miljardia euroa talousarvioesitys noudattaa hallitusohjelman linjauksia ja kevään kehyspäätöstä hallinnonalan budjetista valtaosa eli noin yksi pilkku kuusi miljardia euroa käytetään liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen tästä runsas miljardi teiden ratojen ja vesiväylien perusväylänpitoon jolla liikenneverkko pidetään päivittäisen liikennöitävyyden vaatimassa kunnossa budjettiriihessä sovittiin neljänkymmenenyhdeksän miljoonan euron liikennepaketista liikenneturvallisuuden ja maanteiden talvikunnossapidon parantamiseen tästä paketista kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa osoitetaan maanteiden talvikunnossapitoon ja kelirikon aiheuttamiin korjauksiin tasoristeysten turvallisuuden parantamista jatketaan kymmenen miljoonan euron rahoituksella hallitus on myös sopinut yksityistieavustusten neljän miljoonan euron korotuksesta jolloin avustusten kokonaismääräraha ensi vuonna nousee seitsemääntoista miljoonaan euroon lisäksi liikennepaketista osoitetaan määrärahaa liikenneturvallisuustyöhön ja riista aitojen rakentamiseen liikennepaketti rahoitetaan vuoden kaksituhattayhdeksäntoista talousarviosta sekä kuluvan vuoden toisesta lisätalousarviosta korjausvelan poistoon käytetään vuonna kaksituhattayhdeksäntoista lähes sata miljoonaa euroa liikenneväylien parantamista tehdään useissa kohteissa ympäri suomea elinkeinoelämän kuljetukset ja työmatkaliikenne hyötyvät näistä korjauksista ja liikenneturvallisuus paranee suomen saavutettavuus sekä toimivat kansainväliset ja turvalliset yhteydet paranevat korjaukset tukevat kilpailukykyä ja talouskasvua vuonna kaksituhattayhdeksäntoista väyläverkon kehittämiseen käytetään noin kolmesataa miljoonaa euroa pääpaino on käynnissä olevien hankkeiden jatkamisessa aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti lisäksi hallinnonalan määrärahoista avustetaan kuntien suurten raideliikennehankkeiden kuten tampereen raitiotien ja pääkaupunkiseudun raide jokerin toteutusta arvoisa puhemies hallitus esittää liikenteen ja viestinnän viranomaispalveluihin noin miljoonan euron määrärahaa viranomaispalveluilla turvataan liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä luodaan edellytyksiä liikennejärjestelmän ja siihen liitty vien palveluiden kehittämiselle viestintäpalveluja ja viestintäverkkoja hyödynnetään merkittävässä osassa yhteiskunnan palvelujen tuottamisessa ja kulutuksessa digitalisaatiokehityksen myötä luodaan uusia liikenteen ja viestinnän palveluita joille nopeat ja luotettavat viestintäverkot ovat edellytys liikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin hallitus esittää vuoden kaksituhattayhdeksäntoista talousarviossa noin miljoonaa euroa joukkoliikenteen palveluostoihin ja kehittämiseen esitetään kahdeksaakymmentäyhdeksää miljoonaa euroa energia ja ilmastostrategian tavoitteiden edistämiseksi ihmisten liikkumistottumusten muutosta tuetaan kahden miljoonan euron lisäyksellä raideliikenteeseen strategian tavoitteiden edistämiseksi valtio myös avustaa kaupunkiseutujen joukkoliikenteen kehittämistä digitalisaation ja liikenteen palveluiden edistämiseksi kolmella pilkku viidellä miljoonalla eurolla hallitus esittää noin viidensadanyhdeksäntoista miljoonan euron siirtoa televisio ja radiorahastoon yleisradio oyn julkisen palvelun kustannusten kattamiseen haja asutusalueiden ja maaseudun tietoliikenneyhteyksiä parantava laajakaista kaikille hanke jatkuu aiemmilta vuosilta siirtyneellä määrärahalla arvoisa puhemies tällä vaalikaudella olemme kehittäneet liikennettä ja uudistaneet lainsäädäntöä kokonaisvaltaisesti liikennejärjestelmän suunnitteluun haetaan pitkäjänteisyyttä kaksitoista vuotisella valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla rautatieliikenteen kilpailukyvyn varmistaminen on tärkeää jotta liikkumiseen on käytettävissä vaihtoehtoja nopeilla raideyhteyksillä on työssäkäynti mahdollista laajemmalla alueella rataverkon osalta turun radalla suunnittelu on jo käynnissä pääradan ja itäradan käytävissä tarvitaan jatkosuunnittelua jotta ratojen kehittämiseen saadaan pitkäjänteisiä etenemispolkuja vaikka nyt päätetty täsmärahoitus liikenneturvallisuuteen ja talvikunnossapitoon on tervetullutta väylien rahoituksessa pitäisi pyrkiä kymmenien vuosien aikajänteeseen liikenteen rahoitusta on pyrittävä uudistamaan rohkeasti ja kokonaisvaltaisesti budjettirahoituksen tie on merkittävien kehittämishankkeiden osalta käyty loppuun mikäli haluamme pysyä kansainvälisessä kilpajuoksussa mukana on meidän kyettävä rakentamaan uusia ajattelutapoja sekä toimintamalleja liikenneinfrastruktuurin rahoittamiseksi kiitos

arvoisa puhemies keskustelu todennäköisesti menee jossain kohtaa infrarahoitukseen se on toki tärkeää siihen pitää panostaa ja tulossa vielä tämänkin kauden aikana jotain jotain rahoitusta että päästään siihen tavoitteeseen mitä tässä kaikki haluavat tuen kyllä teitä siinä siinä miten tätä etsitään mutta tätäkin suurempi tulevaisuuteen vaikuttava tekijä on se että meidän lainsäädäntömme on mahdollistavaa ja me olemme edelläkävijöitä koko euroopan ja maailmankin liikennepolitiikassa onko nyt meidän liikennepolitiikkamme riittävän etupainotteista että me pääsemme vaikuttamaan näihin tulevaisuuden haasteisiin ja ja digitaalisuuden tuomiin

rouva puhemies parlamentaarinen työryhmä esitti yksimielisesti että tie ja rataverkon korjausvelan lisärahoitusta jatketaan ja täytyy sanoa että hämmennys oli kyllä suuri

osoitettu mitään pyöreä nolla euroa täytyy kysyä ministeriltä miksi näin nyt näyttää siltä että korjausvelan hoitamiseen tarvittava pysyvä rahoitustason korotus jää seuraavan hallituksen kontolle sitten toinen asia ruotsi tekee pitkäjänteistä vähintään kahdentoista vuoden aikajänteen liikennepolitiikkaa ja se on saanut rahoitusta seitsemäntoista kertaisen määrän suomeen verrattuna miten me voisimme suomen osuutta lisätä näistä

hankkeita olisi tuolla pitkin maakuntaa routaisten teiden määrä on mittava

kuten tässä edustaja pakkanen itsekin olen tämän liikenneverkkotyöryhmän jäsen jossa siis työstämme parasta aikaa huomisaamunakin kello kahdeksan aloitamme tätä kaksitoista vuotista suunnitelmaa mietimme myös rahoituskysymyksiä vaikka se ei tuon työryhmän varsinainen toimeksianto olekaan edustaja pakkanenkin sen varmasti hyvin tietää mutta yhdymme siihen että tarvitsemme pitkäjänteistä suunnitelmaa ihan jo senkin vuoksi että olemme sitten vahvemmilla hakemassa noita ten t rahoituksia euroopan osalta mutta täytyy sanoa se että kyllä tämän hallituksen aikana on valitettavasti parlamentaarista yhteistyötä ja yhdessä sopimista aliarvioitu ja siitä hyvä esimerkki on se että tulevana vuonna on yli kolmesataa miljoonaa euroa vähemmän käytettävissä perusväylänpitoon korjaukseen vaikka me parlamentaarisesti siitä sovimme tämä ei tietenkään ole kovin hedelmällinen pohja parlamentaariselle yhteistyölle ja yhteisten ratkaisujen hakemiselle kun saamme näin ikäviä päätöksiä myöskin aikaiseksi tähän

arvoisa puhemies liikenteeltä kerätään valtavat summat rahaa lähes kahdeksan miljardia kuten täällä kerrottiin ystävällisesti ja sitä sitten liikenteeseen sijoitetaan huomattavasti vähemmän

hyvä asia varsinkin kaukana markkinoista oleville yrityksille ja sitten myös tämä kuljetustuki jos verrataan sitä kuljetustukea esimerkiksi vaikkapa vain polttoaineitten verotukseen kaukana kuljettavilta yrityksiltä niin

onko liikenneministeriössä ajateltu

puhuttu että jos jotkut joutuvat maksamaan veroa siitä että on kaukana niin olisiko tässä korjaamista

arvoisa rouva puhemies aluksi voisin ottaa esille sen että perusväylänpidon rahoitushan tipahtaa nytten lähes neljäsataa miljoonaa euroa ja jää nyt hieman korkeammalle tasolle kuin vuonna kaksituhattaviisitoista kyllä huolestuttaa se miten tämä infra pystytään nyt tällä rahoitustasolla pitämään kunnossa kun korjausvelkaa on niin paljon toinen on haja asutusalueiden joukkoliikenteen toimivuus elikkä ostot ja kehittäminen ja olisin toivonut että siihen olisi ollut enemmän panostuksia jotta myös maaseudulta pääsee joukkoliikenteellä palveluihin töihin kouluun sitten on toimivat tietoliikenneyhteydet varsinkin maaseudulla ja haja asutusalueilla elikkä mikäli halutaan pitää suomi kilpailukykyisenä ja koko suomi asuttuna niin kuin suomalaiset toivovatkin niin me tarvitsisimme kyllä toimivat tietoliikenneyhteydet sitten haluaisin kysyä ministeriltä oletteko jo saaneet viiden maakunnan yhteisen lausunnon kasitien saamiseksi runkotieverkkoon mikä olisi erittäin tärkeää koko suomen vientiteollisuudelle ja elinvoimalle ja kilpailukyvylle

arvoisa puhemies suomen taloudellinen menestys nojaa pitkälti vientiin ja länsirannikon maakunnissa kuten kuultiin viennin osuus on erityisen korkea valtatie kahdeksan on vientirannikon valtasuoni joka yhdistää teollisuusvyöhykkeen satamiin ja lentoasemiin vaikutus suomen taloudelle on vuosittain kymmeniä miljardeja euroja ja siksi haluan tässä yhteydessä muistuttaa siitä että valtatie kahdeksan ja koko valtatie kolmen täytyy kuulua statukseltaan runkoverkkoon muun muassa wärtsilän

arvoisa puhemies tällä kaudella liikenneväylien korjausvelan kasvu on saatu pysäytettyä ja korjausvelkaa jopa vähennettyä tässä suhteessa kiitän kyllä hallitusta mutta ensi vuoden budjetissa lisärahoitusta ei enää ole ja korjausvelan määrä uhkaa taas kääntyä nousuun parlamentaarisesti sovitun mukaisesti liikenneväylien korjausvelkaa tulee pyrkiä poistamaan pitkäjänteisesti yli vaalikausien eikö niin ministeri sitten tästä valtatie sehän on länsirannikolla vientiteollisuutemme tuotantolinja jonka vaikutukset suomen taloudelle kohoavat kymmeniin miljardeihin euroihin vuosittain kysyn ministeriltä eikö koko kasitien tule kuulua maanteiden runkoverkkoon ja ylimpään palvelutasoluokkaan jotta se vastaisi elinkeinoelämän nykyisiä ja tulevia tarpeita sekä voi toimia myös erikoiskuljetusten pääväylänä

arvoisa rouva puhemies ministerin esittelyssä mielestäni kuulostivat hyvältä nämä liikenneturvallisuushankkeet ja työ ne ne ovat todella tärkeitä mutta kaikissa maakunnissa on on toki tarpeita ratahankkeille ja niin myös uudenmaan liitossa on arvioitu tulevaisuusskenaarioita on erittäin paljon raidehankeinvestointitarpeita on tarvetta rantaradan kaksoisraiteelle espoon kaupunkiradan jatkeelle jotta saadaan

suhteellisen halpa hanke ottaen huomioon sen miten tärkeää on hangon sataman vienti ja sen että nyt raskas liikenne huristelee kaupungin läpi haluaisin kysyä myös biokaasuautoilun edistämisestä kun nyt autoilun verotus ei osu niin että biokaasuautoilu olisi kannattavaa vaikkakin auton konversio kaasuautoksi on ilmastoteko

arvoisa rouva puhemies liikenneverkkomme on todellakin ansainnut pitkäjänteisen kaksitoista vuotisen suunnitelmansa tämän poukkoilevan piti väistyä tämän tämän liikennesuunnitelman myötä mutta miten kävi niin kuin tässä salissa on jo tullut esiin yhdessä parlamentaarisesti sovitun tie ja rataverkon korjausvelan vähentämisen lisärahoitus uupuu budjetista täysin elikkä siellä on nolla euroa nyt sitten varattu

vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista tässä on kehuttu ainakin eilen useassa puheenvuorossa sitä että hallitus on nyt autoveroa alentamassa viidelläkymmenellä miljoonalla eurolla tuo luku tarkoittaa sitä että henkilöauton omistaja säästää keskimäärin noin kymmenen euroa vuodessa siis kymmenen euroa vuodessa

korjattuna asvalttipintana varsinkin kun tämä yhdessä parlamentaarisesti sovittu lisärahoitus uupuu täysin tästä budjetista oliko tämä oikea arvovalinta tässä kohtaa

arvoisa puhemies lapin matkailu on suomen kehityksen yksi kärkitekijöistä ihan veturi tilanteessa mutta kuten me yksi merkittävimmistä asioista on se kuinka hyvät ovat yhteydet tässä ovat tärkeitä ennen kaikkea kaikki lentoyhteydet nyt esimerkiksi ivaloon on koko ajan lentoliikennettä liian vähän ja toiseksi kaikki tämä tieliikenne kaikki toimii miten toimii miten saamme yhteydet pelittämään saadaanko suoria lentoyhteyksiä toimimaan ulkomailta suoraan esimerkiksi rovaniemelle toinen asia mikä liittyy tähän on sitten se minkä verran käytetään uusia tutkimustietoja tiestön kunnon tutkimisessa ja ylläpitämisessä koska meillähän on suomessa käytössä maailman

maatutkaluotainmenetelmällä laadittua tutkimustietoa tienpohjasta miten tätä ollaan käyttämässä jotta voimme kehittää näitä asioita eteenpäin

arvoisa puhemies kelirikko oli viime talvena pahempi kuin yli kahteenkymmeneen vuoteen ja tämä näkyi ihmisten arjessa kuoppaisina maanteinä ja teiden reunojen sortumisena ja eri tieosuuksille asetettuina painorajoituksina nämä kaikki lisäävät ammattiliikenteen kustannuksia kun joudutaan ajamaan vaihtoehtoisia reittejä tai ottamaan vähemmän lastia ja ja sitten tästä tulee meille kuluttajille lisäkuluja siitä että tuotteet ja palvelut kallistuvat sen vuoksi en oikein voi ymmärtää sitä miten voi olla mahdollista että täällä budjettikirjan sivulla viisisataaviisikymmentäseitsemän jossa on tämä taulukko perusväylänpidosta summa tienpitoon on laskenut kahdellasadalla miljoonalla ja myös radanpitoon laskenut kahdellasadalla miljoonalla elikkä jos ajatellaan sitä että tie ja rataverkko on suomen verisuonisto niin miten tämä voi olla mahdollista

arvoisa puhemies ensin arvoisalle ministerille kiitokset siitä että tämä kellonviisarien siirto asia on teidän toimestanne eduskunnan tahdosta mennyt eteenpäin hyvä näin en ota kantaa pitäisikö olla kesä vai normaaliaika mutta viisas ratkaisu siihenkin varmaan löytynee arvoisa puhemies todellakin liikenteeltä peritään noin kahdeksan miljardia veroja ja erilaisia maksuja vuodessa ja tämän budjettiesityksen mukaan ministeriön pääluokka on vähän yli kaksi pilkku kahdeksan miljardia ja siitä väyläverkon kuluihin käytetään yksi pilkku kuusi miljardia siinäkin on vielä viraston hallintomenoja mukana tätä ihmiset eivät ymmärrä että kuusi pilkku kolme miljardia liikenteeltä perittäviä veroja ja maksuja käytetään budjetin kaikkiin muihin menoihin no näin tietysti on ihan hyvä ja pitkään ollut tai ei hyvä mutta mutta tämä edellyttää sitä että pystyttäisiin verkostoon käyttämään enemmän rahoja

arvoisa puhemies täällä puhuttiin parlamentarismista ja ainakin minun mielestäni tällä hallituskaudella parlamentarismia on kyllä noudatettu viimeisen päälle hyvin nimenomaan liikenneasioissa ministeri bernerin johdolla tämä olkoon esimerkki siitä miten asioita pitää pienessä maassa hoitaa

en usko että mikään puolue tässä salissa vastustaa sitä että lisätään vähintään se kolmesataa miljoonaa ensi hallituskauden hallitusohjelmassa sitten näitä perusväylänpidon määrärahoja jotka olivat yksi miljardi silloin kaksituhattaviisitoista silloin se tarkoittaa sitä että sinne tulee sitten yli yksi pilkku kolme miljardia mikä itse asiassa on lähes sataviisikymmentä miljoonaa vähemmän kuin mitä tänä vuonna pannaan tänä vuonna on huippuvuosi tänä vuonna tulee yli yksi pilkku neljä miljardia perusväylänpitoon mutta se on tärkeintä että hallitus nyt jollakin tavalla lisäbudjetissaan kiinnittää huomiota tähän liian isoon pudotukseen ja se on sitten seuraavan hallituksen asia hallitusohjelman kautta lisätä nimenomaan perusväylänpitoon näin alhaisella tasolla ei voida mennä

rouva puhemies tällä hallituskaudella liikenne ja viestintäministeriön alalla on tehty paljon uudistuksia jotka tähtäävät pitkälle tulevaisuuteen ja tällä hallituskaudella on nimenomaan panostettu perusväylänpitoon ja sen kunnostukseen on pyritty kaventamaan sitä kahden pilkku viiden miljardin korjausvelkaa ja siinä on myöskin onnistuttu sitten tietysti huolenaihe on se että tässä nyt

talvikunnossapitoon ja tasoristeysohjelman jatkamiseen sekä myöskin tämä yksityisteiden valtionapujen korotus neljä miljoonaa euroa se tulee myöskin todella tarpeeseen ja sitten itse toivon että kaikki eduskuntapuolueet myöskin sanovat millä he aikovat rahoittaa isot liikenneinfrahankkeet tulevaisuudessa

puhemies sähköautojen hankintatuki ja siihen sisältyvä kaasu ja etanoliautojen konversiotuki pysyy ensi vuonnakin nykyisessä kuudessa miljoonassa eurossa mutta tämähän ei ole purrut kovin hyvin sähköautojen määrä ja myyntiluvut eivät ole lähteneet merkittävään nousuun yhtenä syynä lienee sähköautojen latauspisteverkon ja sitten kaasu erityisesti

laahaaminen pahasti jäljessä toivotusta kehityksestä ensi vuonna ei ole sähköpyörien hankintatukea eikä romutuspalkkiota arvoisa puhemies minäkin kaipaan rantaradan aktiivisena käyttäjänä tuota tarvittavaa rahoitusta kaksoisraiteelle joka kyllä poistaisi rantaradan liikennetukokset ja nopeuttaisi ja lisäisi junayhteyksiä pohjoisen ja

minulla on kaksi kysymystä ministeri bernerille toinen koskee tasoristeyksien turvallisuuden parantamista rautateillä meillähän oli viime vuonna todella paha onnettomuus läntisellä uudellamaalla muun muassa miten se työ etenee toinen kysymys koskee runkoverkkoa mitkä tiet kuuluvat siihen tässä edustaja strand on jo sanonut että että valtatien kahdeksan pitää kuulua minä kysyn nyt sitten entä tämä kantatie viisikymmentäyksi moottoritie täältä helsingistä kirkkonummelle ja siitä eteenpäin sehän ei nyt kuulu siihen siihen verkkoon mutta mutta se on erittäin vilkasliikenteinen

ymmärsin että se luvattiin jo tuossa aikaisemmin eli ilmastomuutoksen torjumiseksi rautatieliikenteen kehittäminen on äärimmäisen tärkeää ja nämä satsaukset pitäisikin nähdä enemmän investointina kuin kertaluontoisena menona luonnos rautateiden runkoverkoksi on julkistettu ja siinä karjalan rataa ei esitetä kuuluvaksi lappeenrannan ja ja joensuun välillä henkilöliikenteen osalta runkoverkkoon ja tämä vaikeuttaa kyllä valtavasti tuon

maantie ei kuuluisi tähän runkoverkkoon miten meitä meitä pohjoiskarjalaisia nyt näin rangaistaan
ja sitten ministeri berner siitä paikalta kolme minuuttia
arvoisa rouva puhemies on todella yhteinen huoli meillä kaikilla täällä siitä että korjausvelka meidän väyläverkostostamme saadaan pidettyä paremmassa kunnossa tällä hallituskaudella olemme panostaneet kuusisataa plus kolmesataakuusikymmentäneljä kolmesataakuusikymmentäneljä miljoonaa euroa siihen että me saamme meidän korjausvelkaamme sekä kurottua umpeen että myöskin jonkun verran vietyä tulevaisuuteen eteenpäin haluan kiittää kaikkia eduskunnan puolueita siitä hyvästä yhteistyöstä minun mielestäni hyvästä yhteistyöstä joka parlamentaarisessa työryhmässä on ollut ja siitä sitoumuksesta jonka puolueet ovat tehneet kolmensadan miljoonan euron tasokorotuksen osalta ja toivon että tulevissa hallitusneuvotteluissa tästä myöskin pidetään kiinni kaksitoista vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma omalta osaltaan tulee turvaamaan sen että suomessakin siirrytään parempiin lähtökohtiin kuten ruotsissakin saadessamme enemmän ennustettavuutta mutta myös saadaan paremmin kiinni siitä että saadaan muita rahoituslähteitä meidän liikenneinvestointeihimme olen samaa mieltä siitä että liikenneinfra ja siihen kohdistuvat merkittävät panostukset tulee nähdä investointeina ja sitä kautta tarvitsemme myös sellaisia rahoitusratkaisuja jotka ovat investointiluonteisia sen sijaan pidän tärkeänä että korjausvelkaa nimenomaan rahoitetaan perusväylänpidosta täällä puhutaan siitä että nyt korjausvelan taso olisi laskemassa neljäsataa miljoonaa mutta näin ei ihan kokonaan ole vaan nyt palaudutaan sille tasolle jolla ollaan oltu pitkään ennen tätä hallituskautta ja nyt siihen liittyen on sitten tarve tehdä uusia päätöksiä taas seuraavissa hallitusneuvotteluissa

ja siihen liittyvät hankintatuet biokaasuautojen hankinta ja siihen liittyvät verojärjestelmät tämä on kohta jossa meillä on selvästi parannettavaa ja tähän liittyen meillä on sähköisen liikenteen pyöreän pöydän keskustelu joka kokoontuu taas tällä viikolla meidän täytyy katsoa ja arvioida joudummeko näiden sovittujen raamien sisäpuolella muutoksia jotta me aidosti saamme biokaasuautoja lisää ja myöskin sähköauton hankintaa paremmin eteenpäin tasoristeysten osalta me olemme lisäämässä nyt ensi vuonna kymmenen miljoonaa tasoristeysohjelmaan ja sillä toivottavasti päästään vaikuttamaan kahteenkymmeneenyhteen tasoristeykseen merkittävästi joko kokonaan poistamaan ne tai sitten parantamaan huomattavasti turvallisuutta

no niin ja sitten jatketaan

puhemies myöskin rantarata itään on tietenkin vaihtoehto mistä olemme myöskin ministerin kanssa puhuneet kasvun moottoreissa liikenneväylät ovat mitä suurin yksittäinen tekijä osaamisen ja koulutuksen ja ja asuntojen ja muitten ohella ja sen takia kahdentoista vuoden suunnitelma on tietenkin erittäin perusteltu naapurimaa ruotsin malliin toinen asia mihin toivon että se auttaa on se että meillä olisi euroopan unionin kautta haettavissa ten verkon rahoitusta kun meillä olisi pitkäaikainen suunnittelu se myöskin parantaa tietysti teollisuuden työpaikkojen sijoittumista alueelle jos heillä on pikkuisen pidemmälle tietoa mihinkä päin näitä väyliä ollaan rakentamassa ja siihen liittyen kiitokset siitä että väylämaksujen puolitus jatkuu koska se meidän viennin osalta on ihan olennaisen tärkeää olisin toivonut että ne voitaisiin kokonaan poistaa ja

arvoisa puhemies kuten tässä keskustelussa on varsin hyvin käynyt ilmi väyläverkoston kunto ja toisaalta korjausvelan kasvu huolestuttavat suurta osaa eduskunnasta vaalikauden alussa tätä tilannetta saatiin hieman parannettua mutta nyt tilanne on kääntymässä huonompaan suuntaan toisaalta autoilun ja muun liikkumisen korkea verotus osaltaan heikentää talouskasvua toivottavasti ministeri berner vie tästä terveisiä valtiovarainministeri orpolle huomioiden sen että vain osa osa kerätyistä verotuloista käytetään väyläverkoston kunnostamiseen arvoisa puhemies liikenneverkon kehittäminen ja kohtuuhintaisen liikkumisen edellytysten mahdollistaminen on ennen kaikkea elinkeinopoliittinen toimenpide ja investointi toimiva liikenneverkko maksaa itseään takaisin kasvavina tulovero ja yhteisöverotuloina ja vaikuttaa myönteisesti talouskasvuun ja mahdollistaa myös vientituotteiden kustannustehokkaan kuljettamisen maailmanmarkkinoille

rouva puhemies autokannan uusiutuminen on erittäin tärkeä

kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin pääsemään yksi hyvä keino on ollut tämä niin sanottu romutuspalkkio tänä vuonna sitä käytettiin kahdeksan miljoonaa euroa ja aikaisemmat kokemukset ovat minun käsitykseni mukaan olleet sen suuntaiset että sijoitettu summa on tullut valtiolle jopa tuplana takaisin muun muassa verotuloina voitte tietysti korjata jos olen väärässä minä vain jäin miettimään tuossa eikö olisi ollut järkevää jatkaa tällaista palkkioporkkanan maksatusta jotta saataisiin autokantaa uusiutumaan vähän nopeammalla

puhemies haluan ensinnäkin kiittää ministeriä kyllä ministeriössä on tällä hetkellä ollut tekemisen meininki ja että ministeri näkee koko suomen kehityksen tärkeänä ja näitä hankkeita on joka puolella suomea eikä vähiten oulun oulun seudulla täällä oppositio on pikkasen pyrkinyt unohtamaan sen miljardin mikä tässä nyt on kolmen vuoden aikana käytetty korjausvelan umpeenkuromiseen se on unohtunut täällä ja nyt ikään kuin lähdetään tyhjästä tyhjästä liikkeelle muistakaa se että tuli käänteentekevä muutos liikennepolitiikkaan tämän hallituksen aikana

kiitos siitä ministeri bernerille joka on joka on runnonut läpi hyviä hankkeita valtiovarainministerin kanssa hieno asia myöskin yksityistiet ovat saaneet hyvän kohtelun aivan toisin kuin aikaisemmin talvikunnostukseen tulee rahaa eli me voimme mennä vaalikentille iloisin mielin kun autot eivät jää kiinni niin kuin tällä hetkellä toivon

arvoisa rouva puhemies todellakin kun tarkastellaan tätä vaalikautta nyt on saatu käänteentekevä muutos aikaan silloin viime kaudella toimineen parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän puitteissa oltiin varmaan vähän jännittyneitä jota muuten nykyinen puhemies johti silloin että menevätkö ne esitykset eteenpäin ei meille ollut yllätys mutta ehkä joillekin opposition ihmisille oli yllätys että tämä kahden pilkku viiden miljardin euron korjausvelan poistaminen pääsi alkamaan nyt sitten kun ajatellaan että tämä noin miljardi euroa kulkee eteenpäin se heijastuu myös ensi vuodelle hyvin pitkälti uuden hallituksen tehtävä on hakea sitten rahoitus tuolle seuraavalle kaudelle ja toivottavasti se kahdentoista vuoden sitten lähtee toteutumaan ainakin valtiovarainvaliokunnassa joka on mietintövaliokunta koko budjettiin nähden ja sen liikennejaostossa tulemme kyllä linjaamaan tätä kysymystä myös niin että seuraavakin hallitus saa mahdollisimman hyvät eväät ja lähtökohdat sitten niin että meillä tulevaisuudessakin myös liikennepolitiikassa päästään eteenpäin kuudenkymmenen miljardin euron rahoitus odottaa tekijäänsä

puhemies jyväskylän seutu on kaikilla mittareilla mitattuna yksi maan vahvoista kasvukeskuksista tarkistakaa vaikka itse ellette usko siksi on pakko nostaa esille jyväskylä tampere raideyhteyden suunnittelutarve kyseinen raideväli on kiinteä osa niin sanottua suomi rataa ja pääradan strategista kokonaisuutta se muodostaa suomen vahvimman rautateiden liikenneväylän ja suomi radan alueelle keskittyy suuri osa eniten kasvavista kaupunkiseuduista liikenneviraston tuoreessa selvityksessä jyväskylän kytkentä etelän kasvukäytävään nähdään erittäin perusteltuna tuo saavutettavuus tietenkin parantaisi kaikkea mahdollista kehittämistä ja tarkoituksemme tietenkin olisi jossakin vaiheessa saada tuo kaksoisraide aikaiseksi minä kysynkin ministeriltä lämpenettekö te meidän toiveellemme se olisi meille äärettömän tärkeätä

tästä puheenvuorosta juuri aloitin että uusiin hankkeisiin ei ole rahaa tämähän on ollut aihe jonka me täältä oppositiosta olemme useaan otteeseen todenneet se raha mikä on laitettu

sinällään hyvä että on korjattu on otettu niistä kehittämishankkeista samaan aikaan on syntynyt kehitysvelkaa tämä on valitettava tosiasia jonka ministerikin joutuu tunnustamaan tässä tuli esille että ensi vuonnakin on rahaa perusväylänpitoon kyllä yhdeksänkymmentä miljoonaa mutta se yhdeksänkymmentä miljoonaa otetaan ensi vuonnakin niistä kehittämishankkeista eli kyllä asteella vaikuttaa hölmöläisten peiton jatkamiselta korjausvelka kääntyy kasvuun jälleen ensi vuonna kun sitä rahoitetaan yli kolmesataa miljoonaa tarkalleen kolmesataakolmetoista miljoonaa euroa vähemmän kuin tänä kuluneena vuonna seuraavalle hallitukselle jää toki tehtävää mutta ihan turhaan jätitte sen tässä vaiheessa seuraavalle hallitukselle
täällä on nyt tällä hetkellä seitsemäntoista puheenvuoroa pyydetty jos kaikki pysyvät minuutissa niin niin keritään ne ottaa sitten vielä ministerin vastauspuheenvuoro niin saadaan rapsakka keskustelu tähän loppuun ja tästä lähtee edustaja pirttilahti
arvoisa puhemies arvoisa ministeri kiitokset tästä erittäin aktiivisesta toiminnasta ja sitkeästä sanotaan uudistavasta työstä työstä meidän liikenteen ja myös sitten teleliikenteen puolella tässä budjetissa on monia hyvin positiivisia asioita

juurikin yksityistierahoitukset tasoristeykset talvikunnossapidot ja varsinkin laajakaista asiat ja toivon myös lisärahaa tulevassa näihin laajakaista asioihin mutta tärkein tärkein asia tässä oikeastaan on se mitenkä me

on helsingistä tampereelle viitisen miljoonaa henkilömatkasuoritetta vuosittain ja kun siihen lisäksi laitetaan vielä tavaraliikenne niin olisi hyvä saada tämän suunnittelurahan lisäksi vielä nopeamminkin tämä kolmosraide sille välille jotta me pääsisimme sitten tampereelta esimerkiksi jyväskylään sitä kakkosraidetta eteenpäin näen myös että kolmos ja ysitie mitkä ovat hyvinkin ruuhkaiset kun tampereelta ihmiset haluavat vielä eteenpäin mennä pohjoiseen avautuisivat sitten liikenteelle ja näihinkin saataisiin rahoitusta

infrakeskusteluksi tämä meni niin kuin arvasin parempi vahvistaa se viesti elikkä tämä hallitus on panostanut ennennäkemättömällä tavalla perusväylänpitoon totta on että se se on sieltä hankkeilta otettu mutta se on se on priorisointia välttämättömyyttä se mihin nyt palataan on edellisten hallituksien taso eli korjattavaa on ja kannustan löytämään sitä rahoitusta lisää vielä tälle yhdelle vuodelle ja seuraava hallitus hoitaa oman pestinsä runkoverkko ja suunnitelmallinen toteutus se on ollut täällä pitkään ja vt kahdeksan mainittu hieno juttu en ole ainoa kuka sen mainitsee mutta tässä kohtaa toivon suunnitelmallisuutta muun muassa eurajoen risteys on kuulemani mukaan nyt suunnitteilla

kaksikaistaisena ja kuuluu tähän runkoverkkoon pitäisikö nyt tosiaan suunnitella pitkälle tulevaisuuteen mennä neljään kaistaan niissä runkoverkoissa mitkä oikeasti ovat eikä hukata rahaa turhiin

arvoisa puhemies tätä lvmn budjettikokonaisuutta on syytä hahmottaa myös tähän koko hallituskauden kokonaisuuteen eli kyllähän esimerkiksi tämä miljardin euron korjausvelkaohjelma on aivan historiallinen ja tämän ministeri bernerin viitoittaman tien mukaan on syytä sitten myös tulevalla vaalikaudella mennä eteenpäin mutta arvon ministeri yksi pienehkö kysymys eri puolilla maatahan on tälläkin hetkellä menossa aika isojakin elinkeinohankkeita muun muassa kaivosinvestointeja joitten hyödyntäminen vaatii muun muassa tiestöinvestointeja hyvinkin kiireellisesti

millä tavalla ministeri hallituksessa on nyt mahdollista näihin tilanteisiin reagoida myös myös rahoituksen osalta osalta jotta muun muassa nämä kaivoshankkeet saadaan etenemään

arvoisa rouva puhemies panostukset ihmisten ja elinkeinoelämän liikkuvuuden parantamiseksi ovat ensiarvoisen tärkeitä täytyy sanoa että osa on kyllä edunvalvonnassa onnistunut kateeksi aivan käyvät nuo ouluun kohdistuvat panostukset siellä on hailuodon silta valtatie neljän korjausrahat oulun päähän oulun sataman syvennys yhteensä satakahdeksankymmentäyksi miljoonaa euroa tulee panostuksia tämä on hyvä oululle mutta täytyy kysyä

jotain meillä olisi tuo tornio laurila rata se on seitsemäntoista kilometrin pätkä kaksikymmentä miljoonaa euroa se olisi ensiarvoisen tärkeä koska se yhdistäisi suomen ja ruotsin puoleisen rataliikenteen ja sitten tuo kolarin radan sähköistys on toinen

saaristoasiain neuvottelukunnan yksityistielossityöryhmältä postia jossa he ovat huolissaan siitä että suuret vuokrankorotukset uhkaavat kaksinkertaistaa lossien vuokraamisen kustannukset ja siten vaarantaa lossien toimintaedellytykset he toivovat yksityistielossien rahoituksen osalta että pystyttäisiin tekemään tämmöisiä rakenteellisesti kestäviä ratkaisuja toivon vaikka ministerille

on kyllä valitettavaa että se katkesi nyt tässä vaiheessa haluaisin kysyä myös tietoliikenneyhteyksistä valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen on nyt budjetoitu nolla euroa ja tätä hieman ihmettelen sillä tässähän on kysymys maaseudun elinvoimasta ja elinkeinoista ja yrittäjyydestä toiseksi kysyisin viisi g tekniikan edistämisestä tämä on asia mitä on päätetty myös pohjoismaiden neuvostossa ja pohjoismaiden ministerineuvostossa yhteistuumin edistää pohjola viisi g teknologian edelläkävijäksi kertoisitteko ministeri tästä miten hallitus panostaa
puhemies maailman suurin havupuusellutehdas äänekoskella tuottaa yksi pilkku kolme miljoonaa tonnia sellua joka vuosi tarvitsee kuljetuksen äänekoskelta rautateitse vuosaareen jämsässä on on metsäteollisuutta joka käyttää rauman satamaa traktoreita tulee suolahdesta joka päivä maailmanmarkkinoille rautpohjasta tuotteita ja niin edelleen on aivan selvää että jyväskylän ja tampereen välinen kaksoisraide on saatava mahdollisimman pian siellä on tavattoman tukkoisa tilanne tällä hetkellä arvoisa puhemies ministeri te totesitte keskisuomalaisen haastattelussa joku päivä sitten että työeläkevaroja voitaisiin käyttää pääväylien rahoitukseen kysyisin onko teillä siitä enemmän ajatuksia itse kirjoitin siitä mielestäni hyvän kirjoituksen muutama päivä sitten keskisuomalaiseen ja pyydän että luette sen

arvoisa puhemies täällä edustajat rantakangas ja eestilä kehuivat sitä kuinka on liikenteeseen panostettu kolme vuotta mielestäni tulisi kuitenkin ottaa huomioon se tosiasia että jo tämän vuoden aikana on esimerkiksi meillä pohjois savon ely keskuksen alueella johon siis kuuluu kolme maakuntaa etelä savo pohjois savo pohjois karjala päällystysmäärärahoilla pystytty korjaamaan päällystettyjä päällystettyjä teitä noin kolmesataaneljäkymmentä kilometriä mutta tästä huolimatta huonokuntoisten teiden osuus on jo tänä vuonna lisääntynyt sata viiva kaksisataa kilometriä elikkä edes tämän vuoden rahoilla ei ole pystytty meillä itä suomessa päällystämään niin paljon niitä huonokuntoisia teitä kuin olisi ollut tarve eli kyllä tässä minun mielestäni on käynyt sillä tavalla että hallituksen rukkaset ovat tippuneet jo kahden vuoden kohdalla
arvoisa rouva puhemies paljon on tehty mutta paljon on vielä tehtävää niin kuin olemme täällä salissa kuulleet toimivat liikenneyhteydet ovat varmaan niitä elinkeinoelämän ykkösprioriteetteja olipa kyse lentoliikenteestä junaliikenteestä tai sitten kumipyörillä olevasta liikenteestä

itse kuitenkin vain korostaisin sitä että se pelkkä raha ei ihan välttämättä ratkaise pitää myös valvoa sitä että se talvikunnossapito toteutetaan oikein se on minusta se ykkösjuttu rahanjako ei ole se ykkösasia mutta sitten tässä on keskusteltu siitä onko se turun rata tampereen rata vai itärata minusta meidän pitäisi tässä salissa päästä yksimielisyyteen siitä että kaikki nämä kolme suuntaa ovat tasavertaisesti mukana että me saisimme myös sinne köyhään pohjois karjalaan jossa on rehti kansa sitten nämä hyvät junayhteydet

arvoisa puhemies olen kyllä edustaja reijosen kanssa samalla linjalla siinä että kyllä nämä isot hankkeet nopeat liikennehankkeet jotka ovat paljon olleet nyt esillä pitää kohdentaa oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti ihan samalla tavalla jos jollakin meistä on neljä lasta kyllä kaikille pitää antaa samanlaiset elämisen eväät valtiolla on neljä lasta ne ovat pohjois suomi länsi suomi etelä suomi ja itä suomi ja yksikään niistä ei ole epätoivottu lapsi joka tulee vähällä toimeen jos me katsomme miten nämä valtion investointirahat ovat tällä vuosituhannella menneet niin on aivan yksiselitteinen totuus että itä suomi on jäänyt vähälle siellä on yhden prosentin maakuntia ja nyt kun ruvetaan näistä nopeista liikenneyhteyksistä puhumaan on aivan selvää että itä suomi täytyy nyt viimeinkin asettaa prioriteettilistalle numero yksi kuitenkin jokaisella meistä on ne omat suosikkihankkeet mutta täytyy katsoa niin että kun nyt on rakennettu moottoriteitä nopeita raideyhteyksiä niin niitä ei voi vain kerrata niin että joka kerta rahoja pannaan samaan paikkaan niitä pitää panna oikeudenmukaisesti tätä me tulemme sitten valtiovarainvaliokunnan liikennejaostossa pohtimaan ja tekemään

rouva puhemies liikenneasiat ja liikennehankkeet varmaan keskusteluttavat meitä kaikkia niistä on jokaisella mielipiteet ja tarpeet eri puolilla suomea ovat todella suuret mutta ydinkysymys on se kuinka voimme jatkossa turvata väylärahoituksen riittävyyden ja miten se hoidetaan tosiasia on että normaalin budjettirahoituksen kautta ei pystytä saamaan suuria liikennehankkeita tulevaisuudessa riittävästi liikkeelle itse jakaisin liikennehankkeet oikeastaan kolmeen osaan on pienet hankkeet noin muutaman miljoonan hankkeet sitten on ne keskisuuret noin kymmenen viiva viidentoista miljoonan hankkeet jotka ovat vaarassa jäädä unholaan myöskin tässä keskustelussa ja sitten ovat ne todella suuret hankkeet

puhemies on hienoa että tällä vaalikaudella on pystytty satsaamaan vajaa miljardi euroa väylien korjausvelan paikkaamiseen totta kai se on näin edustaja taavitsainen että eihän se nyt kaikkiin väylähankkeisiin riitä se on ihan selvä asia haasteita on edelleenkin esimerkiksi uudenmaan ely keskuksen alueella mihin kuuluu kyllä hämekin kokonaan

meidän meidän täytyy todellakin miettiä tätä rahoitusjärjestelmää ja myöskin rahanjakoa kysyisin ministeriltä olisiko mahdollista tässä

että ne perusteet muuttuisivat että vaihdettaisiin niin että otettaisiin huomioon myöskin se kuinka paljon niitä teitä kulutetaan eli tien käytön määrä ja suuruus ja ja vielä miten vaaralliset risteykset ja rautatien tasoristeykset

rouva puhemies muutama kysymys lyhyesti kun tämä digitaalisuus on aihe josta on hyvä puhua niin miten elikkä miten sitten joka puolella suomea itse asiassa ne verkot oikeasti toimisivat nyt me tiedämme että sinne kaapeleita ei ole pystytty vetämään toimi toinen kysymys kun puhutaan sähköautoista ja toisaalta puhutaan biokäyttöisistä laitteista ovat ne sitten kaasun tai sekoitevelvoitteen parissa olevaa ja kun eussa ollaan menossa kuitenkin vahvasti tänne sähköliikenteen puolelle niin miten tämä yhtälö sitten toimii täällä suomessa ja kolmantena ja isoimpana tässä on puhuttu näistä rahoitusjärjestelmistä naapurimaa ruotsissa on ollut järjestelmä mitä me olemme myöskin pohtineet tai jossain kohtaa esittäneetkin kuntarahoituksen kanssa eli mitenkä maakunnat ja kunnat voisivat olla mukana niissä yhtiöissä tällä hetkellähän kunnat maksavat suoraa rahaa saadakseen jonkun liittymän vaikkapa jonnekin tiehen tai osan jostain raidepätkästä mutta kunnat ja maakunnat tulevaisuudessa jos ne ovat olemassa voisivat olla osa sitä yhtiötä ja niin hyötyä

tässä keskustelussa ollut esillä se on sorateitten varrella olevat ihmiset täällä on puhuttu isoista hankkeista hyvä niin kuten oulun seudun hankkeistakin hailuodon siltahanke oli neljäkymmentä vuotta vireillä kymmenen vaalikautta vt neljä oli kolme vaalikautta jo oli aikakin tämä hoitaa ja kun oli oikea ministeri niin se hoitui mutta sorateitten varrella olevat ihmiset maksavat samalla tavalla verot kuin taajamissa olevat siellä tuotetaan myös paljon raaka aineita siellä tulee puuvirtoja siellä tulee maitoa lihaa ja kaikkea muuta kyllä meihin kansanedustajiin otetaan erittäin paljon yhteyttä tieasioissa ja kyllä ne ovat ne huonokuntoiset soratiet jotka jotka

tuossa edustaja reijonen sanoi aivan oikein että valvontaan pitää kyllä kiinnittää huomiota että niissä urakoissa kun kilpaillaan verisesti ja pannaan aliurakoitsijalle sitten se seuraava kierros monta kertaa se hoitotaso on sitten todella huono ja siihen pitäisi myöskin ministeriön ja liikenneviraston kiinnittää huomiota tulevien vuosien
arvoisa puhemies minä en edes pidä sellaisesta termistä kuin alemmanasteinen tieverkko sehän suorastaan halveksuu sitä verkkoa jonka kautta tulee puu maito mansikat maataloustuotteet raaka aineet liikkuvat ja niin edelleen jotta teollisuus myös tällä hetkellä se alemmanasteinen tieverkko ne ne kylätiet ja ja kylien väliset tiet on kyllä heikoimmassa hapessa kaiken kaikkiaan ja siihen tarvitaan myös panostusta samalla lailla muuten kuin poikittaisliikenteeseen koska esimerkiksi länsirannikon satamat ovat erittäin vetokykyisiä ja silloin kun poikittaisliikenne syöttää sinne tavaraa niin se toimii koko valtakunnan kannalta hyvin mutta arvoisa puhemies tähän loppuun vielä kun täällä puhutaan rahasta liikenneverkkotyöryhmä ei päässyt yksimielisyyteen pyytäisin ministeri berneriä avaamaan hieman tätä tasekysymystä millä lailla sen kautta pystyttäisiin saamaan lisärahoitusta ei siinä myydä maanteitä maanteitä yksityisille vaan pannaan ne

puhemies tärkeitä hyviä puheenvuoroja on käytetty salissa ja täytyy todeta rahoituksesta sen verran että tienkäyttäjiltähän peritään yli kahdeksan miljardia euroa vuosittain veroluonteisia rahoja ja siitä palautuu vain noin nolla pilkku kahdeksan miljardia tuonne liikennesektorille eli vain hyvin pieni osa siitä tulee sitten meidän käytettäviksi näitten poikittaisliikenneväylien tai satamien tai raideliikenteen kehittämiseen elikkä siinäkin on ehkä yksi yksi syy siihen minkä takia tämä meidän liikenneverkko rapautuu sieltä varmaan löytyisi niitä varojakin joita voitaisiin sitten ohjata enemmän tänne liikennesektorille arvoisa puhemies haluan vielä nostaa esille kasitien kasitien saaminen osaksi maanteiden runkoverkkoa ja ylimpään palvelutasoluokkaan on kyllä suomen vientiteollisuuden kannalta elämän ja kuoleman kysymys

arvoisa rouva puhemies edustaja kankaanniemi otti täällä esiin puuhuoltokysymykset ja niissä nimenomaan rautatieliikenne on merkittävä sen johdosta esimerkiksi läntisessä suomessa on on kyllä tarve niin sanottujen vähäliikenteisten rautateiden kunnostamiselle siinä suupohjan rata on yksi hyvin hyvin tärkeä väylä tulevaisuudessakin monet edustajat ovat puhuneet näistä talviurakoinneista ja olen samaa mieltä että niissä pitää sekä urakkatarjouksiin että erityisesti laadunvalvontaan kiinnittää huomiota ja asettaa niin suuret sanktiot että että hommat sitten hoituvat meillä pohjanmaalla on useita hyvin tärkeitä tiehankkeita seinäjoki lapua tien sujuvoittaminen on tärkeää sitten on myöskin jo aikaisemmin liikkeelle lähteneitä kauhajoelta isojoelle menevä tie siellä rahat loppuivat kesken ja myöskin seinäjoki tampere rautatien kaksoisraidekysymys on erittäin tärkeä

sitten ministeri berner paikalta riittääkö kolme minuuttia

ja korjausvelkaan liittyviin pohdintoihin ja kysymyksiin kehittämishankkeita meidän on jatkossa tarkasteltava entistä enemmän investointeina joiden vaikutusarviot menevät pidemmälle kuin vain hyöty kustannus näkökulmaan meidän on arvioitava näiden infrahankkeiden vaikutusta maan arvon nousuun

olemme päätyneet nimenomaan hyvässä yhteisymmärryksessä sellaiseen ratkaisuun että se tehdään parlamentaarisin keinoin tämä on ankkuroitu lakiin ja sitäkin kautta parlamentarismia pyritään vahvasti tässä kunnioittamaan tässä kaksitoista vuotisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on myöskin päädyttävä siihen miten sitä tulevaisuudessa rahoitetaan ja myöskin huolehditaan siitä että se rahoitus on sitten kestävällä pohjalla tulevaisuutta varten yksi keskeinen osa meidän väyläinfraa ja meidän liikenneverkkoja on saavutettavuus yksi osa on myöskin meidän digitaalisessa infrassa laajakaistarahoissa ei ole uutta rahaa tällä hetkellä vaan siellä on edelliseltä kaudelta vielä siirtymärahaa ja sitä kautta hakuprosessi tältä osin edelleenkin jatkuu viisi g taajuuksien osalta me olemme pohjoismaista ensimmäinen joka huutokauppaa viisi g taajuudet ja se tapahtuu nyt tässä loka marraskuun aikana niin että viisi g taajuudet ovat jo kaupallisessa käytössä ensi vuoden alussa tässä me olemme pohjoismaista ensimmäinen

on haluttu nyt kiinnittää erityistä huomiota ja haluan myöskin muistuttaa siitä että meillä on nyt ensimmäistä kertaa lainsäädäntöön viety siihen liittyvä valvontamekanismi joka on maantielaissa eduskunnan vahvistama ja nyt jo voimassa olevaa uutta lainsäädäntöä tätä uutta lainsäädäntöä nyt testataan sitten ensimmäisen kerran tulevan talven aikana

osa talvikunnossapidosta tulee kohdistumaan nimenomaan sorateihin ja siitäkin näkökulmasta toivottavasti saamme parannusta alempiasteiseen tieverkkoon tulevan talven aikana kiitoksia vielä kerran keskustelusta ja kiitoksia myöskin yhteistyöstä
no niin tämä pääluokka on käsitelty nyt tältä osin nyt siirrymme sitten opetus ja kulttuuriministeriön pääluokkaan ministeri grahn laasonen esittelypuheenvuoro olkaa hyvä

kiitos arvoisa puhemies arvoisat kansanedustajat hallitus luottaa tasa arvoiseen ja laadukkaaseen koulutukseen ja korkeaan osaamiseen perustuvaan kasvuun suomen menestysstrategiana suomi on nyt aivan erilaisessa tilanteessa kuin hallituskauden alussa työllisyys kasvaa julkinen talous on saatu huomattavasti parempaan tilanteeseen vaikeiden vuosien jälkeen työllisyyskasvun myötä taloudellisen tilanteen koheneminen on tehnyt mahdolliseksi kohdennettujen tutkimus ja koulutuspanostusten tekemisen käänteen ensimmäiset merkittävät vaikutukset nähtiin tämän vuoden talousarviossa ja ensi vuoden talousarvioesityksessä hallitus jatkaa samaa linjaa uudistaen suomalaista koulutusjärjestelmää varhaiskasvatuksesta jatkuvaan oppimiseen suomi suhdannehuippuaan opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla tämä näkyy erityisesti tarpeena varmistaa osaavan työvoiman saatavuus hallitus on jo tehnyt lukuisia lisäpanostuksia niin ammatilliseen koulutukseen kuin korkeakoulutukseenkin varmistaakseen että koulutustarjontaa on riittävästi ja se vastaa työmarkkinoiden kysyntään samaan aikaan kun vastaamme korkeasuhdanteen luomiin koulutustarpeisiin meidän on pidettävä huolta tulevan kasvun edellytyksistä tässä keskeisessä roolissa ovat tutkimus kehitys ja innovaatiotoiminta joihin on kohdistettu vuoden kaksituhattayhdeksäntoista talousarvioesityksessä merkittävää pysyvää lisärahoitusta

miljoonalla eurolla tämä pysyvä lisäys vie meitä samalla kohti asettamaamme tavoitetta tutkimus ja kehitysrahoituksen hyvin kunnianhimoisesta kasvattamisesta pärjätäksemme globaalissa kilpailussa rahoituksen taso tulisi nostaa neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen mennessä kyseinen uusi määrärahalisäys kohdennettiin tukemaan erityisesti nuorten tutkijoiden uria nuorten tutkijoiden uria on jo aiemmin tuettu kuudenkymmenen miljoonan euron kärkihankerahoituksella tämän hallituskauden aikana ja nyt tätä hyvää toimintaa voidaan jatkaa ja vakinaistaa tieteen lippulaivat tutkimuskeskittymien toteuttamiseen esitetään myös tulevalle vuodelle kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa lippulaivaohjelma vahvistaa suomalaisen tieteen huippuja ja tukee yhdessä innovaatioverkostojen kanssa tutkimuksen yhteiskunnallista ja talouden kasvua tukevaa vaikuttavuutta myös ammattikorkeakouluissa tehtävä tutkimus kehitys ja innovaatiotoiminta saa jatkoa sitä tuetaan vuonna kaksituhattayhdeksäntoista eli ensi vuonna viidellä miljoonalla eurolla yliopistot ja ammattikorkeakoulut hyötyvät myöskin business finlandin myöntövaltuuden merkittävästä kasvattamisesta kuudellakymmenelläyhdeksällä miljoonalla eurolla samoin vtt rahoitus kasvaa seitsemällä miljoonalla eurolla ja valtion tutkimusrahoitukseen yliopistosairaaloissa

lisättiin budjettiriihessä kuusi miljoonaa euroa muutaman sanan haluan lausua lempiaiheestani eli varhaiskasvatuksesta se on tällä hallituskaudella merkittävästi ottanut kehitysaskeleita ja ja varhaiskasvatus osana koulutuspolkua on vahvistunut varhaiskasvatuksen tasa arvon tukemiseen esitetään uutta kymmenen miljoonan euron määrärahaa rahalla voidaan pienentää ryhmäkokoja ja palkata lisähenkilöstöä haasteellisilla alueilla toimivissa päiväkodeissa tasa arvoisen varhaiskasvatuksen vahvistamiseksi varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostoon tähtäävää viisi vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua jatketaan ja päästään myöskin laajentamaan tarkoitukseen esitetään viiden miljoonan euron määrärahaa tämän vuoden hallitus kaksinkertaisti aiemmasta peruskoulun tasa arvorahoituksen jolla tuetaan niin ikään haastavilla alueilla toimivia kouluja tähän tarkoitukseen esitetään siis myöskin ensi vuodelle kohdennettavaksi kolmekymmentä miljoonaa euroa hallitus on tehnyt historiallisen päätöksen koskien kieltenopetuksen kehittämistä ensi vuoden ekaluokkalaiset ovat ensimmäinen ikäluokka joka kokonaisuudessaan aloittaa ensimmäisen vieraan kielen opiskelun viimeistään peruskoulun ensimmäisen vuosiluokan keväällä varhentamista ennakoiviin toimiin osoitetaan määrärahaa jo vuodelle yhdeksäntoista lukio ja ylioppilastutkintouudistusten toimeenpanoon varataan kymmenen miljoonan euron määräraha lukio saa näin tarvittavaa lisärahoitusta tähän on nyt erityinen tarve ja ylioppilaskirjoitukset ovat uudistumassa ammatillisen koulutuksen tarjonnan lisäystä jatketaan osaamistarpeisiin vastaamiseksi ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi tarkoitukseen esitetään varattavaksi yhdeksän pilkku neljä miljoonaa euroa ja ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tukea jatketaan ja tarkoitukseen osoitetaan viisitoista

sisältää uusia kohdennettuja panostuksia tutkimukseen ja koulutukseen niillä edistämme koulutuksellista tasa arvoa ja tuemme suomen uudistumista tämä kaikki on nyt mahdollista koska suomen talouden suunta on saatu käännettyä ja suomi palautettua kasvu uralle

avaan debattikeskustelun ne jotka haluavat käyttää puheenvuoron nousevat seisomaan ja painavat viides painiketta

iso kuva lienee sen kaltainen että edellinen hallitus joutui säästämään me jouduimme tekemään ikäviä säästöpäätöksiä mutta nyt sitten viimeisen parin vuoden aikana olemme päässeet ajamaan koulutuksen koneita uudelleen ylös se on tietysti erittäin positiivinen asia ehkä sellainen vertailu paikkaako se nyt sitten jonkun aikaisemman leikkauksen on turha koska niinhän se ei tietenkään ole me olemme tässä ja nyt tilanteessa jossa meillä on taas mahdollisuus panostaa asioihin ja hyvä niin täällähän on nyt sitten merkittäviä panostuksia muun muassa tämä ministerin mainitsema yli sadan miljoonan panostus tieteeseen tutkimukseen se on jo kokoluokaltaankin merkittävä iloitsen myös näistä tasa arvoa edistävistä toimista mitä täällä on varhaiskasvatuksen puolella kymmenen miljoonan euron panostus ja sitten se että tehtiin tämä historiallinen päätös että

rouva puhemies yhdyn myöskin kiitoksiin siitä että olemme vihdoinkin pääsemässä siihen että voimme kohdentaa näitä määrärahoja sillä määrärahojen kohdentaminen on tärkeää koska sillä saadaan

meillä on todellakin suuri työvoimapula osaamista tarvitaan lisää yritykset huutavat uutta työvoimaa juuri edustaja torstin kanssa ja oli oli siellä debatissa ja siellä todellakin tuli esille että muun muassa geneeriset taidot ovat niitä taitoja joita työelämä odottaa kovastikin suomi pärjää vain osaamisen tasoa edelleen nostamalla ja jollemme näitä uusia osaajia löydä ja saa se on meidän suurin sisäinen uhkamme on hienoa että näitä varoja nyt voidaan lisätä ja jos itse voisin päättää haluaisin laittaa aivan

arvoisa rouva puhemies kun katsotaan isoa kuvaa niin se on valitettavan tuttu jälleen kerran tässä budjetissa taas kerran koulutuksesta leikataan miljardi rahat ovat isoja missä liikutaan vaikka kaikki asiantuntijat ovat sanoneet koko ajan että koulutuksesta säästäminen on tuhoisaa koulutuslupauksista huolimatta hallitus on tehnyt jättileikkaukset nyt tapahtuu juuri niin puhemies mistä

nähden hieman kohennetaan ovat edelliskauteen nähden puolet siitä mitä silloin satsattiin ja juuri nämä rahat ovat niitä joilla niissä lähikouluissa erilaisilla alueilla lapset saisivat tasa arvoista hyvää laadukasta opetusta ja siksi haluan nostaa tässä äärimmäisen huolen näistä massiivisista koulutusleikkauksista mitä tämä hallitus on toteuttanut

arvoisa puhemies on kyse suomen tulevaisuuden kannalta ensisijaisen tärkeästä investoinnista eli koulutuksesta paitsi sivistyksen vaalimisesta tässä kaikessa on kyse tietenkin myös talous ja työllisyyspolitiikan kannalta valtavan isosta kysymyksestä ja ja laajasta aihealueesta varsinkin nyt kun talouskasvu on viimein käynnistynyt on kovien leikkausten jälkeen palattava sellaiseen koulutuspolitiikkaan että tulevat sukupolvet saavat saavat aidot mahdollisuudet tulevaisuuteen arvoisa puhemies vaikka työttömyys on vähentynyt on yli kaksisataatuhatta suomalaista edelleen vailla työtä ja tästä korkeasta työttömyydestä huolimatta hallitus on esittänyt toistuvasti huolensa suomea uhkaavasta työvoimapulasta nyt hallituksen onkin vastattava järkevällä koulutuspolitiikalla tähän asettamaansa haasteeseen ja tarjottava suomalaisille nuorille todellinen mahdollisuus päästä koulutuksen avulla työelämään ja samalla työttömille mahdollisuus opiskella uuteen ammattiin

niin kuin kaikki tiedämme koulutussektori on käynyt kahden hallituskauden aikana hirvittävät leikkaukset ja on hyvä asia että tunnelin päässä on nyt valoa ja voidaan todellakin katsoa tulevaisuuteen raskaiden vaikeiden vuosien jälkeen kyllä minä henkilökohtaisesti ja edustamani kansanliike toivomme että seuraavat vaalit olisivat koulutusvaalit kyllä vain että

koulutuskysymykset nousisivat keskeisesti viime vaalikaudella oppositio ei tehnyt välikysymyksiä koulutukseen liittyen tällä kaudella niitä on ollut

joka tapauksessa näin on hyvä haluan vielä yhden asian ottaa tässä esiin kaksi suurta asiaa on viety läpi niukoissa taloudellisissa reunaehdoissa vaka laki

on se keino jolla hallitus pystyy huolehtimaan siitä että suomalaisilla korkeakouluilla on tarvittava rahoitus tehdä juurikin sitä perustutkimusta nyt tästä lisämäärärahasta valtaosa ohjataan siis business finlandiin jossa se ei kata jo tehtyjä leikkauksia ja tämä loput kaksikymmentäviisi miljoonaa sitten suomen akatemian kautta nuorten tutkijoiden urien tukemiseen olisin halunnut kysyä ministerin kantaa vielä siihen keskusteluun mitä tästä nyt on herännyt liittyen siihen miten suomen akatemia aikoo näitä myöntövaltuuksia käyttää onko ministeri tyytyväinen siihen että rahat menevät professori ja dosenttitasoisten nuorten tutkijoiden hankkeisiin vai olisivatko nämä rahat tulleet parempaan käyttöön esimerkiksi väitöskirjatukijoiden ja postdoc tutkijoiden hankerahoituksessa

arvoisa puhemies olisimme todella halunneet nähdä panostuksia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yleiseen laajenemiseen tasa arvoisten edellytysten luomiseksi olisimme myös todellakin toivoneet että rahalliset rahalliset panostukset ammatillisen ammatillisen koulutuksen reformin läpiviemiseksi olisivat olleet aivan toisella tasolla suomen kannalta täytyy todellakin toivoa että tämä on viimeinen hallitus joka leikkaa koulutuksesta

arvoisa rouva puhemies ammattikorkeakoulut saavat budjetissa tki toimintaan saman summan kuin viime kerrallakin viisi miljoonaa euroa kiitos siitä koska summa ei kuitenkaan ole suuren suuri on tärkeää luoda oikeudenmukaiset kriteerit tuon rahoituksen jakamiselle ja ohjaamiselle jos tuo summa jaetaan kaikille ammattikorkeakouluille samansuuruisena siitä ei paljon ammattikorkeakoulua kohti jää eli mielestäni pitäisi katsoa esimerkiksi laatua ja laajuutta ja varmaan muitakin ratkaisuja löytyy haluankin kysyä ministeriltä millä tavalla millä perusteilla te olette ajatelleet siellä ministeriössä laatia kriteerit tämän viiden miljoonan jakamiseksi

puhemies edustaja nylanderille tästä hankerahasta on ihan totta että kaikki toivovat sitä että perusrahoitus olisi paremmalla tasolla mutta miten taataan jos se on yleisessä valtionosuudessa että se myöskin kulkeutuu kunnissa opetukseen eikä valu muualle tämä on tämän meidän nykyisen vos järjestelmämme ongelma ja siksi näitä hankerahoja on ollut pakko tehdä mutta kysynkin ministeriltä kun tiedän että siellä ollaan

arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen säästöt ovat ajaneet monet oppilaitokset kaaoksen partaalle siitä on varmaan ministeri saanut samanlaisia viestejä kuin minä itsekin sekä opiskelijat opettajat että nuorten vanhemmat kertovat avoimesti että opiskelijat on nyt kyllä jätetty oman onnensa varaan eikä kenelläkään ole aikaa paneutua opiskelijoiden asioihin hallitusta ja ministeriäkin varoitettiin monelta taholta ennakkoon että näin tulee kyllä käymään jos nämä säästöt toteutetaan ennen tätä reformia pieni lisäys ammatilliseen koulutukseen ei poistamaan oppilaitosten ahdinkoa ja kaaosta julkisuudessa ministeri on kertonut olevansa pahoillaan tästä tilanteesta mutta minun mielestäni tämä pahoillaanolo ei kyllä nyt riitä kun kuuntelee oppilaitoksista tulevia viestejä sen takia kysynkin mitä ministeri aikoo nyt

oppilaita sitten peruskoulun jälkeen koulutusjärjestelmän perusta pitäisi saada laitettua kuntoon eli pitää kiinnittää huomiota sinne opinpolun alkuvuosiin kaikille lapsille on luotava samat lähtökohdat edetä omissa opinnoissaan että he saisivat jatko opiskeluvalmiudet me olemme esittäneet pienten lasten koulua jossa huomio kiinnitettäisiin esiopetukseen ja ensimmäinen ja toisen luokan aikaan haettaisiin siihen joustavuutta minun ymmärtääkseni tähän ei ole mitään lainsäädännöllistä estettä vaan tämä on lähinnä toimintakulttuuriasia kysyn ministeriltä löytyykö tästä uusi peruskoulu ohjelmasta nyt sellaisia elementtejä joilla voitaisiin vahvistaa juuri sitä sitä esiopetuksen ja ykkös kakkosen kohtaa niin että todellakin saataisiin vahvistumaan koulutuksen pohja

arvoisa puhemies ehkä hiukan budjettiesityksen ulkopuolelta kysymys hallitus on purkanut tällä kaudella koulutusviennin lainsäädännöllisiä esteitä ja ja avannut mahdollisuuksia viedä suomalaista osaamista maailmalle vuonna kaksituhattaseitsemäntoista tämän arvo oli noin kolmesataa miljoonaa ja ilmeisesti nyt vuonna kahdeksantoista paljon enemmän haluaisin kysyä ministerin mielipidettä kuinka tämä nyt on lähtenyt liikkeelle ja onko se täysi potentiaali nyt koulutusviennistä saatu koska tässä on suomelle suuri lisäarvo sillä meidän opetusta kyllä ympäri maailmaa arvostetaan äärimmäisen paljon

arvoisa puhemies palaisin tähän ison kuvan tarkasteluun me todellakin kaksituhattaviisitoista kävimme koulutusvaalit ja teimme koulutuslupauksen ja aika moni otti sen vakavasti valitettavasti tämäkään budjetti ei kuitenkaan nyt tässä suhteessa ihan tätä isoa kuvaa muuta kävimme läpi näitä lukuja ja meillä on edelleen valtion rahoituksessa

kunnille menevässä rahoituksessa eli julkisessa rahoituksessa yhteensä yli miljardin leikkaus jos me huomioimme sitten tämän plus satakuusikymmentäyhdeksän miljoonaa niin me edelleen jäämme noin yhdeksäänsataan miljoonaan sisältäen siis nämä indeksit yhdeksäänsataan miljoonaan näin ollen kommenttina ministerille kysyisin oikeastaan kahdesta seikasta on tki panostukset siellä tehdään suunnanmuutos sen argumentin hyväksyn niiden kohdennuksista sitten voi olla montaa mieltä sen sijaan varhaiskasvatuksen kymmenen miljoonan nostaminen keskusteluun on kyllä minusta hyvin ongelmallista me olemme leikanneet subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden ja kasvattaneet ryhmäkokoja ja nyt me toteamme että me lisäämme tasa arvoa ja yhdenvertaisuutta kymmenellä miljoonalla olisitteko te halunnut tehdä tänne toisentyyppisen ratkaisun mutta se ei ollut mahdollinen

arvoisa puhemies itse olen ministerin kanssa samaa mieltä että suurin tasa arvoteko on parantaa varhaiskasvatusta ja saattaa sen piiriin mahdollisimman paljon nuoria lapsia se on se on oma käsitykseni ja olen vielä sitä mieltä että myös kielitaitoa pitäisi entistä enemmän ruveta opettamaan lapsille ja ja tarkoitan sillä englantia koska lapsen kyky oppia on huomattavasti suurempi kuin täällä ehkä yleisesti ymmärretään se on oma käsitykseni asiasta minulla on tässä ipadilla viime sunnuntain savon sanomista savon ammattiopiston vihainen opettaja taina räikkönen ja hän sanoo että nuoria syrjäytyy koska ammattikouluissa ei ole heille aikaa paperivuori paisuu aika menee kaikkeen muuhun kuin opetukseen ja rahoista menee viisikymmentäkuusi prosenttia opetukseen minä olen tottunut elämäni aikana siihen että työntekijät tietävät mistä on kysymys ja minusta tämmöisiin lehtijuttuihin kannattaa suhtautua vakavasti sillä välttämättä aina kyse ei ole rahasta vaan kyse on siitä mitä kaikkea opettaja joutuu päivän aikana tekemään ymmärrän että ammattiopetus uusiutuu mutta siitä huolimatta näihin kannattaa suhtautua vakavasti
arvoisa rouva puhemies edustaja kivelä toivoi että seuraavista vaaleista tulisi koulutusvaalit sininen muisti pätkii nimittäin edustaja kivelä te olitte messukeskuksessa oajn paneelissa vuonna kaksituhattaviisitoista antamassa koulutuslupauksen mutta te petitte sen siitä tuli koulutuspetos koulutuksesta vaikka lupasitte juuri päinvastoin teidän muistinne pätkii myös kun väititte että viime kaudella ei tehty koulutuksesta välikysymyksiä kyllä teimme hyvässä yhteistyössä sivistysvaliokunnan puheenjohtajan nykyisen puheenjohtajan tuomo puumalan kanssa teimme välikysymyksen niin koulutuksesta kuin myös eriarvoisuuden kasvusta sen jälkeen kun stubbin hallitus puolitti indeksin nythän ne on jäädytetty kokonaan odottelen keskustan välikysymystä siitä arvoisa rouva puhemies kun kuunteli ministeri grahn laasosen puhetta niin alkoi epäillä että hän oli pilvenmäen raviradalla viikonloppuna vierailemassa nimittäin ravimiehet ja vedonlyöjät usein kertovat voitot mutta unohtavat mainita kuinka paljon tappioita tuli luettelitte muutamia kymmeniä miljoonia joita nyt on laitettu lisää

että kävi niin kuin kävi tässä asiassa ankarassa taloudellisessa tilanteessa välikysymys muuten tehtiin muistan toki hyvin tämän messukeskuksen tapahtuman jälkeen kun siellä oli hoksautettu että eipä ole enempää hallitus kuin oppositio tuonut koulutuskysymyksiä esille tarkoitin koulutusvaaleilla sitä että esimerkiksi eri tv kanavien puheenjohtajien vaalitenteissä koulutuskysymyksiä ei juurikaan käsitelty

ruotsissa sen sijaan edelliset vaalit olivat koulutusvaalit ja juuri tällaiset teemat olivat siellä esillä mihin edustaja eestilä viittasi ruotsissa valitettiin sitä että opettajan työajasta lähes viisikymmentä prosenttia menee muuhun kuin varsinaiseen opetustyöhön ja tällaista uudistamista koulumaailmassa ja myös keskustelua me tarvitsisimme opettajien aika mene hankkeisiin ja kaikkeen muuhun

puhemies ei tässä kyllä viime eikä tälläkään kaudella kyse ole ollut siitä mikä on mieluisaa ja mikä ei viime kaudella koulutuksesta leikattiin ja otettiin kaikki löysät pois ei siihen enää jäänyt mitään kaikki puolueet totesivat että nyt ei enää pidä leikata muuten mennään vaaralliselle tielle ei tällä kaudella olisi ollut mikään pakko leikata siitä osoituksena monet oppositiopuolueet myös vihreät ovat tehneet vaihtoehtobudjetteja oma vaihtoehtobudjettimme on vuodesta kaksituhattaviisitoista alkaen ollut olisi ottaneet yhtään enempää lainaa kuin hallitus mutta emme olisi leikanneet koulutuksesta me olisimme vähentäneet muun muassa ympäristölle haitallisia miljardinluokan tukiaisia ja sijoittaneet ne rahat koulutukseen kun nyt on leikattu miltei yhdeksänsataa miljoonaa euroa niin kuin täällä on jo todettu niin on todella niin että nämä kymmenien miljoonien eurojen pienet palautukset eivät tuota vajetta korjaa suunta on edelleen väärä ja se on erittäin huolestuttava

ollaan ihan oikeasti huolissaan tilanteessa jossa yrityksissä on erittäin iso pula osaavasta työvoimasta pitäisi kiinnittää erityistä huomiota siihen mitä siellä ammatillisessa koulutuksessa tapahtuu sitten nostan yhden asian josta ministerin kanssa olen keskustellut aikaisemminkin tiedämme sen että täällä salissa puhutaan paljon rakentamisen laadusta rakennusmestarikoulutuksen osalta saatiin tämä homma käyntiin kaksituhattaviisi viiva kaksituhattakuusi kun oli tässä salissa yksimielisyyttä mutta aloituspaikkoja on tänä päivänä liian vähän ja ministeri ei ole suostunut siihen että määrää nostettaisiin on puhuttu siitä että keskeyttäneitä on paljon pitäisi ottaa käyttöön järjestelmä että ennen kuin opiskelu alkaa on yhden vuoden pakollinen harjoittelu henkilö näkisi onko sopiva tälle alalle

siellä ammatillisessa koulutuksessa erottaa mikä on näistä leikkauksista johtuvaa koska paikallisesti on leikattu ammatillisista jo ainakin viisitoista vuotta se ei ole tämä hallitus joka yksistään on tätä tehnyt sitten toinen asia mikä reformi reformi on sillä tavalla hyvä että se ottaa yksilöllisesti huomioon opiskelijan osaamistarpeet eli nyt kun mennään opiskelijan osaamisen kautta eli otetaan huomioon se mitä hän jo osaa ei tarvitse olla niin kauaa kolmea vuotta siellä tai jos joku tarvitsee tukea

mitä tässä on tehty eli se on erinomainen reformi mutta sen toimeenpanossa on vielä kovasti ongelmia ja siksi siihen toimeenpanoon satsataankin lisää

vastuuta yrityksille eli oppilaitokset siirtävät yrityksille sitä vastuuta ja kaikissa yrityksissä ei ole resurssia olemassa koska siinä pitäisi olla aina vierellä ammattimiehen neuvomassa mitä nyt oikeasti tehdään se sitoo voimavaroja yrityksestä varmaan tavoite on ihan hyvä mutta tosiasiallisesti ote on on hieman kadonnut ammatillisessa opetuksessa ainakin tietyillä toimialoilla
arvoisa puhemies jatkan tätä edustaja reijosen aloittamaa keskustelua toteamalla että kun tosiaan tänäänkin olimme keskustelemassa tulevaisuuden työelämän tarpeista niin meillä on tämän ammatillisen koulutuksen reformin myötä syntynyt tällainen paradoksi että me koulutamme tämän päivän työpaikoilla tulevaisuuden työelämän osaajia toivonkin että hallitus jo hyvin pian pohtii milloin me teemme vaikutusarvioinnin siitä kuinka onnistunut reformi tämä oli ja tuottaako se todella tähän yhteiskuntaan sellaista osaamista jonka perään huudamme

tässä muutaman viikon ajan meillä kansanedustajilla on ollut mahdollisuus jalkautua päiväkoteihin ja voin kertoa että ainakin tuolla raahen seutukunnassa on tämä varhaiskasvatuslaki otettu iloiten vastaan sitä ei kuitenkaan pidetä vielä ihan täydellisenä vaan toivotaan esimerkiksi täydennystä sen määrittelyn osalta kuinka kauan esimerkiksi vuorotyössä olevien lapsi voi olla hoidossa kerrallaan

ollaan myös kiinnostuneita tietämään siitä miten kolmiportaisen tuen malli nyt etenee varhaiskasvatuksessa nyt

arvoisa puhemies aloitan varhaiskasvatuksen tasa arvosta koska se nousi esille tämän hallituskauden aikana yhä useampi lapsi on päässyt varhaiskasvatuksen piiriin eli varhaiskasvatuksen osallistumisaste on noussut mikä on merkittävä tasa arvoteko se on mahdollistunut muun muassa maksualennusten kautta ja nyt uutuutena tämän viisi vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun kautta tätä tietä edelleen kuljemme ja jatkamme varhaiskasvatuksen edistämistä uusi varhaiskasvatuslaki on merkittävä parannus se asettaa lapsen edun ensisijaiseksi

tästä isosta kuvasta jossa olemme että suomen asiat ovat paremmin kuin aikaisemmin meillä myös nuorisotyöttömyys on on laskenut samoin tämän hallituskauden aikana se isoin tarina on tietysti tiukka taloudellinen tilanne on aivan varmasti jättänyt jälkensä mutta samanaikaisesti tällä hallituskaudella on toteutettu merkittävät koulutusuudistukset joita oikeastaan kymmenen vuotta ehkä kaksikymmentäkin vuotta odoteltiin tulevaksi kokonaisuudistettu ammatillinen koulutus joka on lähdössä käyntiin ja jonka vaikutuksia voidaan arvioida mutta joka kentän laajan näkemyksen mukaan kuitenkin vastaa paremmin tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja vie suomalaista ammatillista osaamista eteenpäin se on myös esikuvana tällä hetkellä eurooppalaisessa ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja myös maailmanlaajuisesti samoin uusi lukiolaki hyväksyttiin eduskunnassa se vie lukiokoulutusta uuteen uuteen aikaan ja vahvistaa suomalaista yleissivistystä merkittävät opettajankoulutuksen kehittämishankkeet uusi tutoropettajamalli liikkuva koulu lukutaitohankkeet kielten opetuksen varhaistaminen mitä odotettu vuosikymmeniä ja tosiaan

yhdessä korkeakoulujen kanssa sovittu etenemistiestä millä suomen osaamis ja koulutustasoa nostetaan hankerahoituksesta kysyttiin kysyttiin siitä voisin vain lyhyesti todeta että valmistelemme parhaillaan sen yhteen kokoamista mahdollisimman

puhemies minusta on kyllä tavatonta se että hallitus ei halua julkisesti edes sen verran osoittaa nöyryyttä että voisi sanoa ihan reilusti että tällä kaudella on isolla kädellä koulutuksesta leikattu kaikki ne asiantuntijat joita itse esimerkiksi valtiovarainvaliokunnassa olen kuullut ovat pitäneet tällaisia isoja leikkauksia koulutukseen

silloin leikataan tulevaisuudesta niin että rotisee puhemies halusin tässä myös sanoa että on aika epämiellyttävää se että ministeri tuolta ministeriaitiosta toteaa sosiaalidemokraattien puolesta meidän kantojamme nimittäin ministeri varmasti aivan hyvin tietää sen että me olemme täällä vastustaneet jyrkästi sitä että te ministeri olette päivähoidossa isontanut ryhmäkokoja ja puuttunut subjektiiviseen päivähoito oikeuteen tämä on ollut hallituksen linja onneksi joissakin kunnissa on valittu toisin esimerkiksi tampereella mistä itse tulen on tehty se arvovalinta että me emme kasvata ryhmäkokoja päiväkodeissa ja peruskouluissa ja se on viisas valinta huolimatta siitä että hallitus haluaa tähän suuntaan

arvoisa puhemies tiettyjä tummia pilviä meillä on koulutuksen kentän ympärillä se on ääneen sanottava jos ne ongelmat olisivat niin helppoja että ne rahalla vain ratkeaisivat niin se olisi kyllä todella helppoa pelkään että näin ei ole mitä tarkoitan sitä että kun kierrän tuolla kouluja ja moni teistäkin kiertää kouluja niin kyllähän siellä peruskoulussa alakoulussa on aika paljon asioita muuttunut siellä on paljon enemmän levottomuutta paljon enemmän keskittymiskyvyn puutetta ja kun tullaan toiselle asteelle ammattikouluun ja lukioon niin yllättävän isolla osalla on haastetta jopa perustaitojen kuten luetun ymmärtämisen kanssa minusta tämä on se isoin kuva kun me olemme olleet mallimaa jota käydään ympäri maailmaa ihailemassa tätä taustaa vasten me olemme kehittäneet tämän pienten lasten koulu ajatuksen että annettaisiin vahva tuki sinne alkupäähän sen lisäksi esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa resursseillakin on merkitystä se on totta pitkään jatkunut leikkaus on kipurajoilla ja monin paikoin sen yli sen lisäksi reformin tukea tarvitaan todella paljon ja siinä katseet kääntyvät kyllä ministeriön puoleen erittäin paljon tukea jotta

arvoisa puhemies toisen asteen koulutus on erittäin tärkeä askel sekä työelämään että mahdollisiin myöhempiin opintoihin valitettavasti varsinkin monet ammatilliset oppilaitokset toimivat nykyään varsin niukoilla resursseilla minkä vuoksi ammattiin johtavaa lähiopetusta on jouduttu korvaamaan itsenäisellä opiskelulla lukuisat ammatit edellyttävät kuitenkin sellaisia käytännön taitoja joita on mahdotonta hankkia etäopiskelulla ja ilman riittävää lähiopetusta opintojen keskeyttämisen ja syrjäytymisen vaara on erityisesti oppimisvaikeuksista kärsivien opiskelijoiden osalta ilmeinen perussuomalaiset haluavat varmistaa että laadukas ammatillinen koulutus auttaa nämäkin suomalaisnuoret ripeästi mukaan työelämään ja siksi on tärkeää että ammatilliseen koulutukseen satsataan jatkossa arvoisa puhemies myös lähilukioiden asema on turvattava uusi lukiolaki hyväksyttiin eduskunnassa viime keväänä ja nostimme tuolloin esiin omalla kotiseudulla sijaitsevan lukion merkityksen vielä kotona asuville

erittäin rakentavasti valiokunnan puheenjohtaja edustaja puumala puhui olemme monenlaisten kysymysten ja haasteiden edessä joissa tarvitaan uutta ennakkoluulotonta asennoitumista ja kurssin tarkistamista ammatillisen koulutuksen toimeenpanossa on sellaisia kysymyksiä joiden mukana reformi joko seisoo tai kaatuu on äärimmäisen välttämätöntä että lähiopetuksen laatu ja määrä turvataan ja määrä turvataan riittävällä tasolla ja että tämä kohtaanto ongelma poistuu esimerkiksi metalliteollisuus on ala jossa on työvoimapula siellä kyetään tarjoamaan kilpailukykyinen palkka ja se on siistiä osaamistasoa vaativaa työtä mutta sinne ei meinata saada opiskelijoita olen leikillisesti mutta vakavasti sanonut että asennemuutosta voitaisiin tehdä sillä että jos äidit laitettaisiin tutustumaan

arvoisa puhemies on ilahduttavaa että hallituspuolueissa nyt on herätty tähän ammatillisen koulutuksen tilanteeseen puheenvuorot mitkä täällä on tänään pidetty ovat aika lailla samantyyppisiä kuin mitä oppositio on esittänyt läpi tämän vaalikauden ja erityisesti tämän ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä jos ollaan huolissaan ammatillisen koulutuksen laadusta ja lähiopetuksen määrästä voidaan tietenkin kysyä auttaako tilannetta kahdensadan miljoonan euron leikkaaminen ammatillisesta koulutuksesta ei tietenkään on päivänselvää että se pikemminkin on pahentanut tilannetta kuin muuttanut mitään parempaan suuntaan edustaja eestilälle haluan myöskin sanoa että mikäli hallituksen tavoitteena on huolehtia varhaiskasvatuksen laadusta sekä osallistumisasteen nostosta miksi ihmeessä ette vieläkään ole peruneet tätä erittäin epäoikeudenmukaista ja epäonnistunutta päätöstä jolla te rajasitte suoraan joidenkin lasten oikeutta osallistua täysipäiväiseen varhaiskasvatukseen tämä on täysin epäjohdonmukaista puhetta varhaiskasvatuksen osalta hallituspuolueiden edustajilta

arvoisa puhemies kun yrittää olla rakentava ja tuoda niitä ongelmia esille joita tuolla kentällä nousee niin jotkut sitten moittivat epäasiallisuudesta mutta varmaan se asia voidaan näinkin nähdä käsittääkseni keneltäkään ei ole kokopäiväisesti evätty oikeutta arvoisa ministeri jatkan vielä mihin äsken jäin opettajilta tulee edelleen sellaista viestiä että lapsilla on paljon etäpäiviä ja sen takia tulee keskeytyksiä ja lapset kokevat etäpäivät ikään kuin vapaapäiviksi minä ymmärrän sen että tässä tapahtuu uudistus joka minunkin mielestäni on oikein että mennään työpaikoille ja opetus tapahtuu siellä se kuitenkin vaatii yrityksiltä resursseja ja kaikilla ei välttämättä ole nyt niitä mutta jos asenne on oikea se pystytään järjestämään kun katsotaan miten nämä korvaukset ja muut asiat sitten hoidetaan käytännössä

arvoisa rouva puhemies minäkin olen vieraillut päiväkodeissa ja lukenut sanomalehtiä ja opettajataustaisena saan myös aika paljon suoria yhteydenottoja opetusalan ammattilaisilta nyt ensin tästä varhaiskasvatuspuolesta tämä uusi on monin tavoin erinomainen ja hyvä mutta niin mahtava tilanne ei kuitenkaan ole että se tai nämä symbolisen kokoiset panostukset varhaiskasvatukseen kokonaan paikkaisivat sitä mitä varhaiskasvatuksesta on leikattu kyllä siellä ollaan helisemässä siellä on osa aikaisia puolipäiväisiä kokopäiväisiä ja vuorohoidossa olevia lapsia sikin sokin mutta ei siellä resursseja lisää ole

on hyvä jatkaa tuosta edustaja kivelän kohtaanto ongelmasta koulutuksen järjestäjäthän kyllä pyrkivät kaikin keinoin vastaamaan yritysten osaamistarpeisiin mutta siinäkin näyttäisi olevan monenlaista ongelmaa esimerkki tuolta oulusta pohjoisessa on joillakin alueilla huutava pula yhdistelmäajoneuvonkuljettajista koulutuksen järjestäjällä oli viisitoista aloituspaikkaa ja vain kaksitoista hakijaa joista lopulta vain kolme oli kykeneviä niihin opintoihin osallistumaan tämä kaupungissa jossa nuorisotyöttömyys on korkealla ja alueella jossa vielä peruskouluikäisenä tämä ison auton kuljettajan tehtävä on semmoinen houkutteleva tehtävä ja siitä haaveilevat pojat ja nykyisin myöskin osa tytöistä jatko opintokykyisyys peruskoulun jälkeen on tietyllä osalla meidän nuoristamme hyvin puutteellinen pitäisi löytää ratkaisuja vahvemmin kuin mitä nykyisellään on

arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteethan ovat hyviä monet ovat varmaan ihan samaa mieltä tästä asiasta mutta koulutukseen kohdistuneet säästöt estävät näiden tavoitteiden toteutumisen tavoitteenahan on että opettajalla on aikaa henkilökohtaistaa sekä se että tukea ja apua tarvitsevat opiskelijat saavat tarvitsemaansa tukea mutta tilanne on aivan jotain muuta ihan esimerkkinä kysyisinkin että mitäpä ministeri lähettää terveisiä tälle opettajalle joka kertoi että hänellä on tällä hetkellä kuusikymmentä opiskelijaa koska sairausloman sijaisia ei saa ottaa hän on joutunut ottamaan kuusikymmentä opiskelijaa itselleen hän ei tunne näitä opiskelijoita ja hänen pitäisi ohjata opiskelijat oikealle tielle

ammatillisen koulutuksen suorastaan kaoottisilta ei pidä ummistaa silmiään mutta samanaikaisesti haluan korostaa sitä että on on kysymyksiä joihin raha ei ole se paras lääke vaan uusi ajattelutapa esimerkiksi tässä kysymyksessä kun nyt työpaikoilla tapahtuu entistä enemmän oppimista sen työpaikkaohjaajan pitää olla paras tyyppi siellä usein sitä parasta tyyppiä tarvitaan toisaalla mutta ajatellaanpa näin että semmoinen yli kuusikymppinen kaveri joka ei ole enää oikein tehokas työntekijä ehkä työnantaja haluaa sen pikkuhiljaa panna eläkeputken kautta pois olla just se lähiohjaaja hiljaisen tiedon välittäjä näen että välttämättä kolmekymppinen ei halua opettaa kun kokee että siitä voi tulla kilpailija hänelle että kaikella tavalla nyt uutta ajattelua kehään niin kuin tämä äsken mainitsemani äidit tietoisiksi ammatillisen koulutuksen
arvoisa rouva puhemies edustaja andersson ei arvostellut edustaja eestilää vaan pikemminkin kehui siitä että on hyvä että nyt on herätty siihen mitkä ne ongelmat ammatillisella puolella ovat valitettavasti silloin kun tehtiin se kahdensadan miljoonan euron leikkaus tämän reformin yhteydessä ei sitä vielä ymmärretty mutta kysymys onkin että eikö se virhe pitäisi nyt korjata arvoisa rouva puhemies olen ollut tutustumassa varhaiskasvatukseen idässä ja lännessä sekä suomen että ruotsinkielisellä puolella ja sen lisäksi tietysti tutustunut siihen melkein päivittäin päiväkodin pihalla ja kyllä ne viestit joita sieltä tulee kertovat että on erikoista että ensin asetuksella kasvatetaan ryhmäkokoja ja nyt annetaan pieni erillismääräraha niin että korvattaisiin sitä päätöstä päivähoito oikeutta rajataan niin että ryhmät menevät sekaisin ja nyt ollaan huolestuneita tästä arvoisa rouva puhemies ja päälle vielä sekä lastenhoitajien että lastentarhanopettajien lomarahat leikattiin se jos mikä kyrsii siellä päivähoidossa

arvoisa puhemies lomarahojen leikkaus ei kyllä millään lailla ollut hallituksen vika kyllä sen partit tekivät keskenään jos suhteutetaan tätä keskustelua opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonala taitaa olla lähes kuusi pilkku viisi miljardia ensi vuonnakin joka on merkittävä määrä nimittäin oecdn mukaan suomi käyttää teollisuusmaista toiseksi eniten julkista rahaa koulutukseen suhteessa bkthen mikä on mielestäni kyllä erittäin hyvä saavutus

rouva puhemies täytyy antaa ministerille tässä kohtaa tunnustusta ehkä siitä näkökulmasta että teidän monella tavalla näkynyt semmoinen halu uudistaa ja viedä asioita eteenpäin ehkä luoda uusia rakenteita tai nostaa temaattisesti erilaisia aihioita esiin mikä on äärimmäisen tärkeätä mutta niin kuin tässä keskustelussakin kuuluu se haaste on koko ajan rahoitus esimerkiksi kun puhutaan ammatillisesta koulutuksesta meillä on hyvä tavoite mutta sitä tehdään liian niukkojen resurssien ympäröimänä jolloin luodaan myöskin valtavia riskejä esimerkiksi tästä lähiopetuksen näkökulmasta

rouva puhemies kyllä yksi aivan selvä syy ammatillisen koulutuksen pulmiin on se että opiskelijat ovat jo aloittaessaan hyvin erilaisilla valmiuksilla varustettuja osa oppilaista pärjää erittäin hyvin ja suoriutuu tehtävistään ja opiskeluistaan vaivatta ja ja pystyy tekemään ryhmätöitä ja yksilötöitä ja niin edelleen sitten on taas se toinen joukko joka tarvitsisi paljon enemmän apua ja tukea ja ohjausta heillä on oppimisvaikeuksia esimerkiksi sosiaalisia ongelmia taikka mielenterveyden häiriöitä joita tänä päivänä on paljon eli pitäisi tietysti keskittyä ja katsoa paljon vahvemmin tätä joukkoa ja tarjota heille apua ja tukea moniammatillisesti muussa tapauksessa nämä nuoret ovat kyllä syrjäytymisvaarassa ja keskeyttämiset lisääntyvät

puhemies lyhyesti kolmesta asiasta ensinnä edustaja wallinheimon ensimmäiseen puheenvuoroon joka oli ihan arvokas liittyen tähän meidän kansainväliseen toimintaamme meillä on ollut pari päivää dare to learn tapahtuma helsingissäkin ja toivoisin kyllä että okm ottaisi paljon voimakkaamman tämmöisen globaalin vaikuttamisen näkökulman laajemminkin ei ole kyse vain viennistä vaan globaalista vaikuttavuudesta koulutussektorilla jota voimme tehdä kyllä paljon merkittävämmin mutta se edellyttää sitä että meillä on niin sanotusti oma pesä kunnossa ja siihen on tällä hetkellä satsattava

nyt kysyi että me sosiaalidemokraattisen puolueen joukoissa todella punnitsimme hyvin tarkkaan keväällä sen oman kantamme meidän näkemyksemme oli se että suomeen tosiaan tarvitaan sellainen varhaiskasvatusuudistus joka todella lisää tasa arvoa eli takaa subjektiivisen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kaikille lapsille takaa sen kolmiportaisen tuen joka täällä mainittiin ja ennen kaikkea takaa ammattitaitoisen koulutetun henkilöstön ja henkilöstön hyvinvoinnin nythän meillä on syntynyt aivan päinvastainen tilanne me kuulemme henkilöstöpulasta koko ajan emmekä ole nähneet mitään polkua kohti tätä kovin mainostettua uuden lain tavallaan haave ja toivekuvaa tulevaisuudessa päinvastoin me kärsimme valtavasta työvoimapulasta alalla täällä

arvoisa puhemies koko kokonaisuus varhaiskasvatuksesta sinne jatkuvaan oppimiseen meidän pitää pitää huolta siitä että jokainen koulutusaste voi tehdä sen oman rootelinsa ja kenttänsä mahdollisimman hyvin se että toiselle asteelle menee porukkaa joka ei osaa lukea eikä laskea eikä kirjoittaa ei mitään on sitten se paikka jossa pitää katsoa perusopetuksen perään ja esimerkiksi ottaa se vanha kunnon olemassa oleva joustava perusopetus eli jopo

yhtään armovitosia vaan hoidetaan se kenttä se auttaa myös toista astetta ja se kaikki lähtee niin kuin edustaja paloniemi varsin hyvin oikein hyvin tietää

itse myös olen aika paljon päiväkodeissa vieraillut minä siellä tampereen suunnassa nehän ovat sinänsä ihastuttavia vierailuja vierailuja koska siellä näkee kuinka paljon siellä osataan ja tehdään lasten kanssa täydellä sydämellä ihania pikkupirpanoita mutta kyllä se viesti on täsmälleen sama mikä täällä todettiin henkilöstö joutuu siellä todella koville ja ryhmät ovat isompia kuin niiden pitäisi olla ja se on kova arki mikä siellä päiväkodeissa henkilöstöllä tällä hetkellä on puhemies minä nyt vielä kerran haluan sanoa sen että minusta oli väärin se että esimerkiksi juuri näiden lastentarhanopettajien opettajien ja ja ylipäätään ahkerien julkisen sektorin työntekijöiden lomarahatkin vielä tässä sitten leikattiin ja mitä tulee siihen kiky sopimukseen etteikö se olisi ollut hallituksen vika niin kylläpä minä nyt muistelen kovasti sitä kun hallitus painosti näillä omilla pakkolaeillaan

kyllähän tässä nyt taitaa olla vähän hallituksellakin osaa ja arpaa siihen että kokoomus leikkasi opettajien lomarahat
ja nyt vastauspuheenvuoro ministeri grahn laasonen viisi minuuttia olkaa hyvä

arvoisa puhemies kiitos edustajille keskustelusta haluan kuitenkin ensi alkuun kohdentaa puheenvuoroni sosiaalidemokraateille se että te äänestitte varhaiskasvatuslakia vastaan on kummastuttanut erittäin paljon varhaiskasvatuksen tutkijoita ja asiantuntijoita koska se käytännössä tarkoitti sitä että sanoitte ei laille joka nostaa henkilöstön koulutustasoa niin että meillä vuonna kaksituhattakolmekymmentä kaksi kolmasosaa varhaiskasvatuksen henkilöstöstä olisi korkeasti koulutettuja koulutettuja tämän hallituksen aikana on yli kaksikymmentä miljoonaa euroa lisätty varhaiskasvatuksen opettajien koulutukseen yliopistoissa sitä kautta saamme uusia ammattilaisia mutta ymmärrätte hyvin että kun tätä ei ole ajoissa tehty esimerkiksi silloin viime kaudella kun olitte vastuussa näistä asioista niin jonkun vuoden se tietenkin ottaa että ammattilaisia voidaan kouluttaa että ihan yhdessä yössä näin ei tapahdu mutta suunta on nyt oikea ja hyvä ja uusi varhaiskasvatuslaki vahvistaa lapsen etua

nyt pitää katsoa katsoa eteenpäin ja todeta se että meillä on uusi uudistunut ammatillinen koulutus kahteen vuosikymmeneen suurin koulutusuudistus ongelmilta ei pidä ummistaa silmiä ja niitä aivan varmasti meillä on tilanteessa jossa tehdään näin laajaa isoa uudistusta vaikeassa taloudellisessa tilanteessa mutta nyt pitää antaa kaikki tuki kentälle ja kohdistaa sinne voimavaroja tämän reformin toteuttamiseen ja niin hallitus myöskin ensi vuoden budjetissaan tekee uudessa ammatillisen koulutuksen reformissa rakennetaan yksilöllisempiä opintopolkuja sitä henkilökohtaista tukea viestini ammatillisen koulutuksen kentälle on se että kun ammatilliseen koulutukseen suomessa käytetään kuitenkin resursseja yksi pilkku kahdeksan miljardia euroa noin kaikkiaan

myöskin opettajankoulutus on ihan keskeisessä roolissa ja kun siihen opettajankoulutukseenkin kohdistui kysymyksiä niin totean että tällä hallituskaudella on tehty opettajankoulukseen kymmenien miljoonien eurojen isot hankkeet ja panostukset tutkimuspohjaiset hankkeet joista tulee vielä koitumaan hyvää monelle vuodelle suomalainen opettajankoulutushan on maailmalla aivan todella korkeatasoista ja hyvässä maineessa ja ja myöskin sitä osaamista olemme päässeet viemään maailmalle viimeksi tästä asiasta keskusteltiin eilen tuolla dare tapahtumassa hankerahoitusta käsittelinkin mutta sitten tämä nuorten tutkijoiden kysymys nousi esiin ja siitä haluan todeta vain sen että suomen akatemia vastaa autonomisena toimijana tämän resurssin tarkemmasta kohdentamisesta siten että se on mahdollisimman vaikuttavassa käytössä ja ja näin tullaan toimimaan painopisteeksi on valittu nuoret uransa alussa olevat kuitenkin jo meritoituneet tutkijat siten että se myöskin mahdollistaa sen että että suomi on nuorille tutkijoille houkutteleva ympäristö että täällä on vetovoimaista tehdä tutkimusta ja uudistaa suomalaista tutkimuskenttää

ammatillinen koulutus taisi olla tosiaan tämä päällimmäinen asia mikä nousi esille mutta tosiaan se mihin toivon eduskunnalta huomiota tässäkin budjetissa on se millä tavalla nämä tällä hallituskaudella tehdyt isot kokonaisuudistukset voidaan parhaalla tavalla viedä käytäntöön meillä on tulossa vielä eduskunnan käsittelyyn jatkuvan oppimisen edistämiseen liittyvä iso lainsäädäntökokonaisuus korkeakouluissa ja samoin sitten ylioppilastutkinnon uudistamista tosiaan tämä kieltenopetuksen varhaistaminen on nyt ihan ajankohtainen asia mutta se tehdään valtioneuvoston asetusmuutoksella ja se on siinä mielessä historiallinen päätös että se myöskin lisää ensimmäistä kertaa todella pitkään aikaan peruskoulun minimituntimäärää eli lapsemme saavat enemmän opetusta ja varhaisempaa kielen oppimista

arvoisa puhemies suoraan asiaan budjettiin opintotukeen esitetään yhteensä viidensadankahdeksankymmenenkuuden miljoonan euron määrärahaa opintotukeen esitetään siis sisällytettäväksi oppimateriaalilisä johon olisi oikeus opintorahan vähävaraiskorotukseen oikeutetulla alle kaksikymmentä vuotiaalla sekä vastaavasti pienituloisen perheen alle seitsemäntoista vuotiaalla lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijalla oppimateriaalilisä on neljäkymmentäkuusi pilkku euroa kuukaudessa täällä on vallinnut voimakas yhteisymmärrys siitä että on kansakunnan etu ettei kenenkään lahjakkuus mene hukkaan rahapulan takia eikä toisen asteen opintojen kustannuksista saa tulla kenellekään este edetä opinnoissa lisäksi lukiokoulutuksen lukuvuoden tukiaikaa pidennetään kuukaudella eli yhdeksästä kymmeneen kuukauteen näin lukiolaisten pitkäaikainen toive kymmenestä opintotukikuukaudesta toteutuu ja muutos parantaa lukiolaisten taloudellisia edellytyksiä opiskeluun kulttuurille ja taiteelle esitetään neljäsataaneljäkymmentäneljä miljoonaa euroa mistä rahapelitoiminnan tuottojen osuus on kaksisataaneljäkymmentäkuusi miljoonaa euroa taiteen edistämiseen esitetään lisäystä rahapelitoiminnan voittovaroista yhteensä noin kahdeksan kohdistetaan muun muassa esittävän taiteen niin sanotun vapaan kentän rakenteelliseen muutokseen elokuvien kansainvälisiin yhteistuotantoihin kuntien kulttuuritoiminnan strategiseen kehittämiseen ja eri taiteenalojen kehittämiseen

on hienoa että lisäyksiä nyt kohdistetaan muun muassa esittävän taiteen niin sanotun vapaan kentän tukeen sekä lasten ja nuorten tasavertaisiin mahdollisuuksiin osallistua taiteeseen ja kulttuuriin ja prosenttiperiaatteen laajentamiseen

ministeriö käynnistää kevään kaksituhattakahdeksantoista kehysriihessä vuosille kaksituhattakaksikymmentä viiva kaksituhattakaksikymmentäkolme päätetyn vuosiuudistuksen toimeenpanon uudistamalla esittävän taiteen vapaan kentän rahoitusta jo vuonna kaksituhattayhdeksäntoista lisämääräraha euroa kohdennetaan kolmivuotisiin toiminta avustuksiin kulttuuripalvelujen ja aineistojen saatavuutta parannetaan digitalisoimalla aineistoja ja kehittämällä verkkopalveluja kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille ja näkövammaisten kirjasto celialle osoitetaan lisärahoitusta yhteensä noin seitsemänsataatuhatta euroa palveluiden kehittämiseen

arvoisa puhemies liikunnalle esitetään

rahapelitoiminnan tuotoista liikkuva koulu ohjelma laajennetaan

toisen asteen opiskelijat kattavaksi liikkuva opiskelu ohjelmaksi jota rahoitetaan vuonna kaksituhattayhdeksäntoista yhteensä kaksi pilkku kahdeksan miljoonaa euroa hallituksen kärkihankkeena on vuosina kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattakahdeksantoista toteutettu tavoitteena on ollut tuoda tunti liikuntaa jokaisen peruskoululaisen päivään ohjelma on onnistunut erinomaisesti ja se

on saavuttanut noin yhdeksänkymmenen prosentin kattavuuden kunnista peruskouluista ja peruskoululaisista liikkuva koulu on siis ollut menestystarina joka todella tarvitsee nyt jatko osan huippu urheilun edellytysten vahvistamiseksi valtio varautuu pääomittamaan perustettavaa olympiarahastoa siirtämällä sille valtion omistamaa osakevarallisuutta enintään kahdellakymmenellä miljoonalla eurolla

valtion pääomitus tehtäisiin samassa suhteessa yksityisen pääoman kanssa rahaston tuottoa käytetään urheilijan polun tukemiseen kuten päivittäisharjoittelun toimintaympäristön kehittämiseen sekä urheilijoiden sosioekonomisen aseman parantamiseen

tärkeä askel

ovat keskeisiä toimenpiteitä myöhemmin syksyllä eduskunnan käsittelyyn tulevassa liikuntapoliittisessa selonteossa nuorisotyön

vahvistamisen edellytyksiä

kehittämisessä

puhemies edustaja puumalan kiitoksiin on helppo yhtyä tässä on hyviä asioita vielä nostan viime vaalikaudelta urheilijaeläkkeet urheilijaeläkelain joka saatiin aikaan siihen on myös osoitettu rahaa tiedän omasta kokemuksestani siis tilaisuuksissa mukana olleena en eläkettä saavana tietenkään että

eläkkeen myöntäminen urheilijalle minä otan esimerkin siitä kun menestynein paralympiaurheilija jouko grip sai urheilijaeläkkeen on kyllä ihan liikuttava hetki

sitä muistamista ei välttämättä sitten uran jälkeen paljon

viime syksynä valtiovarainvaliokunta lisäsi rahoja huippu urheiluun ja siellä tuli rahoitusta

esimerkiksi kertaluonteisesti ura säätiölle ja urheiluakatemioille ja nyt on sitten tietysti tärkeää miettiä voisiko sille löytää vielä jatkoa ensi

itse keskityn tässä kulttuuripuoleen hyviä sanoja liikunnasta tuli aiemmin ministeri terho aluksi kiitos oli hyvä ja tärkeää että turvasitte tampereen työväen teatterin aseman tietyistä uhkakuvista huolimatta seuraavaksi asiaan liittyvä huoli eli se että olisi äärimmäisen pääsisimme tekemään kokonaisuudessaan tämän valtionosuusuudistuksen teattereiden orkestereiden ja museoiden osalta nythän se jää vain osittain toteutettavaksi hyvä että lisärahoitusta tulee tosin se on riittämätöntä esimerkiksi vapaa kenttä on kovin huolissaan mutta iso huoli on se että arvioiden mukaan kaksikymmentä viiva neljäkymmentä miljoonaa tarvittaisiin kulttuuriin satsaaminen kannattaa aina se parantaa työllisyyttä sitä kautta elinvoimaa ihmisten hyvinvointia ja tämä uudistus kannattaisi viedä ja rahoittaa tässä ja nyt se maksaa itsensä takaisin toinen huoli ministeri aiemminkin pohdimme tällaista hyvitysmaksuasiaa on kohtuutonta että siihen nyt kohdistuu noin kahden miljoonan euron leikkaus ensi vuonna tämä on toisin kuin aikanaan linjattiin eduskunta itse on edellyttänyt että tarvitaan puolueeton arviointi ja selvitys ja näitä emme ole vielä saaneet

rouva puhemies taiteen ja kulttuurin prosenttiperiaate on äärimmäisen hyvä ja ja tärkeä sitä käytetään rakennushankkeissa sekä julkisella että yksityisellä puolella niin että prosentti käytetään siihen että hankitaan julkista taidetta tätä on laajennettu myös sosiaali ja terveyspuolelle tehty taide ja kulttuurilähtöistä sosiaalityötä ja siihen sovellettu prosenttiperiaatetta kun tämä on näin toimiva ja tätä me haluamme edistää niin kysymys kuuluu pitäisikö meillä olla prosenttiperiaate myös valtion tasolla tällä hetkellähän kulttuuribudjetti on noin nolla pilkku kahdeksan viiva nolla pilkku yhdeksän prosenttia minusta voisi olla semmoinen yhteinen hanke että tämä hyvä prosenttiperiaate tulisi myös valtion budjetin tasolle prosentti valtion budjetista kulttuuriin taiteilijoiden lukumäärä on on kasvanut ja taiteilijoiden toimeentulo on edelleen heikko tarvitaan lisää apurahoja vos uudistuksen ongelmia

varmasti monenlaisia uusia innovaatioita panostuksia tarvitaan mutta en lakkaa kyllästymästä kehumaan kun tuolla maailmalla liikkuu kuinka meillä suomessa on hieno järjestelmä

tämä veikkausvoittovaroihin perustuva järjestelmä kyllä se vain on niin upea järjestelmä ja jos sitä ei olisi niin suomalainen kulttuuri tiede ja urheiluelämä olisi aivan toisenlainen toinen hieno instituutio mikä tässä yhteydessä sopii mainita on suomen kulttuurirahasto paljon monia muitakin on mutta ajan säästämiseksi en niistä puhu mutta ministeri yksi asia teillä esittelypuheenvuorossa jäi mainitsematta roppakaupalla tuli berliinistä mitaleita paralympialaisissa mutta uutisointi kertoi häpeällisistä asioista miten paraurheilijat joutuvat omia varojaan sijoittamaan pitää olla priorisointina arvoisa
arvoisa rouva puhemies kuten useampi edustaja tässä on jo nostanut esiin haluaisin myöskin nostaa tämän vos uudistuksen ja niin kuin täällä todettiin on hienoja ikään kuin kohdennettuja toimia ehkä nimenomaan sinne vapaan kentän puolelle edes jossain määrin mutta tietenkin nyt olisi kuulla mitä kuuluu sille kokonaisuudelle tai toisaalta onko pohdittu näiden toimien mitä tehdään vaikutuksia siihen laajempaan kokonaisuuteen taustalla on työryhmän työ jossa oli epäkohtia ja joka aiheutti myöskin ristiriitaa mutta sitä työtä on tehty millä tätä tullaan ikään kuin tästä eteenpäin hyödyntämään ja miten myös tuo kokonaisuudistus pääsee eteenpäin koska edelleen kentällä on sille kovat odotukset

heijastelevat koko sitä laajaa yhteiskuntaa eri väestöryhmiä onko tämmöistä pohdittu voitaisiinko siihen entistä vahvemmin panostaa jo rahoituksen jakovaiheessa
arvoisa rouva puhemies olen ihan samaa mieltä tästä liikkuvan koulun laajentamisesta myöskin toiselle asteelle opiskelijoille se on erinomainen ajatus mutta samalla heitän myös tuohon arhinmäen puheenvuoroon vielä jatkoa ensinnäkin kannatan prosenttiperiaatetta valtion budjettiin kulttuurille ja taiteelle meidän pitäisi rohkeasti ymmärtää ja taiteen hyvinvointivaikutukset joita todella laajasti pystytään jo mittaroimaan jopa ja osoittamaan miksi emme miksi emme ihan oikeasti satsaisi lapsiin ja nuoriinkin tätä taiteen ja kulttuurin hyvää tekevää vaikutusta enemmän kun me tiedämme ja äsken puhuimme juuri siitä kuinka paljon pulmia on monilla lapsilla ja nuorilla taidekasvatus taide ja kulttuuri tekee ihan varmasti hyvää myös näille lapsille ja nuorille oltaisiin rohkeita ja panostettaisiin siihen mutta tässä on ihan ilahduttavia asioita ja se vapaan kentän huomioiminen on erittäin tärkeää se uusintaa kaikkea taidetta ja kulttuuria ja taiteenlajeja

arvoisa puhemies olen kyllä samaa mieltä edustaja arhinmäen kanssa tästä prosenttitaiteesta se kyllä on on tuonut paljon iloa kun on törmännyt näihin taideteoksiin julkisissa rakennuksissa ja muualla mutta varsinainen kysymys ministeri terholle miten te näette mitä kaikkea on ollut nyt takana kun eihän tämä meidän berliinissä ollut sitä mitä sen olisi pitänyt olla se on myös kansallinen identiteettikysymys jotenkin ainakin itselleni joka en kylläkään ole asiantuntija tällä saralla tuli mieleen että jotain siellä taustalla täytyy olla pielessä jos vertaa norjaan jossa urheilijalla on tietenkin kova tuki sekä taloudellinen tuki että muunlainen tuki jos urheilija meinaa päästä huipputuloksiin täällä on pari huippu urheilijaakin meidän seassamme niin murheita ei kyllä saa olla ei taloudellisia murheita ja sen tukiverkoston pitää olla takana semmoinen joka työntää eteenpäin ei pyöri epäkohdissa ja muissa jotenkin tuntui kun luki noita lehtiartikkeleita että jos urheilijalla oli ollut suuria vaikeuksia toimeentulon kanssa miten sovittaa työ ja harjoittelu ja näin niin silloin ei tule kyllä huipputuloksia mitä te ministeri olette itse pohtinut tästä

arvoisa puhemies oppimateriaalilisään se on tietenkin arvokas mahdollisuus vähävaraisille opiskelijoille mutta näkisin sen kyllä jonkinlaisena hätäapuna tai ensiapuna se on sillä tavalla hyvin eri linjassa kuin tämmöinen universaali koulutusjärjestelmä jota tässä maassa on vuosikymmenet rakennettu näin ollen toivon että tämä on askel sitä maksutonta toista astetta ja oppivelvollisuuden laajentamista kohti jota sitten jatkossa tulevina kausina mennään kahdesta asiasta olisin kysynyt ministeriltä tästä liikkuva opiskelu hankkeesta olemme saaneet palautetta joistain kaupungeista joissa on oltu huolestuneita kuitenkin nyt peruskoulun tilanteesta eli eli olisin vielä kysynyt onko nyt siis liikkuva koulu ohjelma peruskoulussa jatkumassa aivan ennallaan vai onko se siirtymässä kuntien vastuulle

puhemies vielä tuosta urheilumenestyksestä luulen että siinä isoimpia asioita on kuitenkin se että me saamme massat liikkeelle jos verrataan suomea ja norjaa niin kyllä meillä on aivan erilainen kulttuuri siihen meidän pitää pyrkiä vaikuttamaan saada nuoret nuoret jo liikkumisen polulle ja siinä tämä liikkuva koulu asia on hyvä sitten tämä urheilijoiden toimeentuloasia on toinen me olemme pari kertaa ottaneet sivistysvaliokunnassa nyt esille ja valtiovarainvaliokunta sen jaosto on hienosti vienyt sen maaliin että me olemme lisänneet urheilija apurahoja siis nimenomaan nuorille urheilijoille jotka ovat jopa köyhyysrajalla yle urheilun tutkimuksen mukaan viidelläsadallatuhannella eurolla nyt ne olivat pohjissa hyvää työtä ministeri kaksi kertaa me lisäsimme ne täällä eduskunnassa ja nyt ne ovat sitten ministeriön pohjissa mutta vielä sieltä puuttuu se ura säätiön tuki joka on myös erittäin tärkeä näille nuorille urheilijoille ja samaten tämä akatemiajärjestelmän tuki näihin me joudumme vielä huomioita kiinnittämään

yhdyn kyllä edustaja puumalan näkemykseen siitä että liikunnallinen elämäntapa ei ole suomessa sitä mitä se oli aikaisemmin alle viisitoista vuotias suomalainen nuori liikkuu lähes vähiten koko läntisessä maailmassa sen tähden tämä liikkuva koulu aikoinaan perustettiin ehkä kysymykseni nyt liittyy siihen että kun tämä nyt sitten jää peruskouluista tietyllä lailla kuntien harteille niin onko se nyt niin solidilla pohjalla että se siellä sitten jatkuu ja miten nyt sitten tämä käännös tehdään sinne toiselle asteelle ovatko siellä lukiot ja ja ammatillinen koulutus ja näin poispäin mukana haluan erikseen kiittää ministeriä siitä että valtio nyt varautuu pääomittamaan perustettavaa olympiarahastoa tämä on erittäin merkittävä asia suomalaisille huippu urheilijoille huippu urheilu on pitkään kaivannut tätä ja todella suuret kiitokset siitä avauksesta

rouva puhemies urheilijaeläkkeestä täytyy sanoa se että tasavallan presidentti kekkonen oli sen vuonna seitsemänkymmentäviisi ennen syntymääni kuulemma luvannut ja sain kovasti kiitosta silloin kun sen sitten lopulta neljäkymmentä vuotta myöhemmin urheiluministerinä toteutin huippu urheilulla on oma tärkeä merkityksensä yhteiskunnassa sieltä saadaan esikuvia sieltä saadaan innoittajia sen näkee kun tulee suomalaista menestystä lajissa kuin lajissa lapset ja nuoret lähtevät liikkeelle harvoin näkee esimerkiksi keihäänheittoa herttoniemenrannassa mutta kyllä heti sen jälkeen kun em kultaa tuli seuraavana päivänä rakettikeihäät lensivät

ei taloudellinen este estä sitä että voi harrastaa jos meillä ei ole lapsia ja nuoria jotka harrastavat liikuntaa ei meillä ole niitä huippujakaan

arvoisa puhemies opintotuki on tarveharkintainen etuus ja sitähän pitää maksaa kaikille niille jotka sitä tarvitsevat mutta näihin tietenkin aina liittyy tulorajat joilla tuki ohjataan pienituloisimmille opiskelijoille opiskelijat joutuvat tekemään työtä elääkseen opintojen aikana mutta toinen hyvä syy tehdä työtä on saada työkokemusta opintojen aikana tänään saimme tietää että että olette tekemässä selvitystä nyt näistä tulorajoista haluan ministeriä kiittää siitä me mielenkiinnolla odotamme vuodenvaihdetta jolloin tämä selvitys on on tulossa paljon tulee edustajille palautetta siitä että nämä tulorajat ovat liian alhaiset että pitäisi pystyä hiukan enemmän tekemään opintojen aikana

ehkä muutama sana minunkin osaltani tuosta liikuntapuolesta tosin kyllä huomaan että meillä on edustaja arhinmäen kanssa likitulkoon samanlaiset ajatuksenjuoksut nimittäin olisin halunnut myös korostaa sitä tärkeää asiaa että kaikilla lapsilla tulee olla oikeus ja mahdollisuus harrastaa ilman että sen vuoksi joudutaan perheessä perheessä rahavaikeuksiin siksi on tärkeää kokonaisvaltaisesti edistää harrastamisen mahdollisuutta kaiken kaikkiaan

siinä on tullut ilmi eivät olleet hyviä vaan päinvastoin meidän pitää antaa todella paljon heille huomiota kunniaa ja ja sitä kaikkea mitä heidän hienot suorituksensa ansaitsevat

puhemies kun liikutaan lasten ja nuorten parissa niin nämä ovat sellaisia kysymyksiä jotka pitää nähdä myös poikkihallinnollisesti tässä on sellaisia tikittäviä aikapommeja liikkumattomasta olotilasta se on silloin olematon liikkumatila ja se on äkkiä stmn

kansanterveyden kustannuksina esimerkiksi kutsuntojen kautta tiedetään että että nuorilla on moninaisia ongelmia joita takavuosikymmeninä ei ollut yhdyn myös edustaja arhinmäen

ja monen muunkin näkemykseen siitä että kaikki lapset ja nuoret pitäisi saada iloisin mielin urheilemaan meillä on paljon nuoria jotka urheilevat äärimmäisen tosissaan ovat teini iässä jopa kehäraakkeja mutta tämmöinen homo ludens leikkivä ihminen ajattelu puuttuu tämmöistä elämän pelihuumoria tarvitsisimme lisää

arvoisa rouva puhemies opetus ja kulttuuriministeriön julkaisussa vuodelta kaksituhattaseitsemäntoista eli kohtuullisen tuoreessa julkaisussa joka on ihan hyvä esitettiin erilaisia kehittämistoimia kaksitoista vai peräti kolmetoista kappaletta ja näitä on nyt viety erittäin hyvin maaliin paljon paljon on saatu hyvää aikaan yksi asia joka täällä nousee esiin on tiedolla johtaminen ja tiedolla johtaminen on huippu urheilussa hajanaista budjettikirjassa sanotaan että lajien välistä yhteistyötä pitäisi vahvistaa se mikä sanana nousee mieleen on tämmöinen hiljainen tieto meillä on paljon entisiä urheilijoita jotka olisivat halukkaita jakamaan omaa osaamistaan toimimaan mentoreina antamaan sitä tietoa ja kokemusta mitä heillä on annettavana osa heistä on valmentajana ja tekee sitä työkseen tai harrastuksena mutta osa voisi tehdä ihan ihan jollain muullakin tavalla ja ehkä semmoiset toimivat mallit ja käytänteet ovat vielä keksimättä itse olen nyt tässä ottamassa sellaista somekeissiä jossa katsotaan onko jotain tällaista tietoa annettavissa ja ja onko sillä kysyntää nuorten nuorten urheilijoiden parissa

arvoisa puhemies vielä tähän paralympia asiaan joka oli tärkeä tässä esille noussut asia ehkä siihen sellainen idea mitä ministeri voisi pohtia ehkä pohdimme sitä tuolla valiokunnassakin nythän nämä lajiliitot ovat tehneet integraatiota aika paljon ja he ehkä kaipaisivat semmoista pientä porkkanarahaakin siihen koska siellähän kustannukset ovat suurempia kun avustaja lähtee matkaan ja niin edelleen ehkä pientä porkkanarahaakin voisi olla siihen alkuun niin päästäisiin liikkeelle ja he huolehtisivat siitä tehtävästä erityisen hyvin toki tämä ei ole mikään peruste sille pidä jo nyt huolehtia mutta jos ajattelemme mitä me voimme tehdä sen lisäksi että annamme arvoviestin niin ehkä voisi olla joku tällainen porkka narahan tyyppinen niin että ylipäätänsä yhdenvertaisuus ja tasa arvokysymyksistä huolehdittaisiin hyvin voisiko tässä olla jotain villoja ja sitten tuo hyvitysmaksuasia vielä kulttuuripuolelta luulen että joudumme sitäkin valiokunnassa pohtimaan mitä te ajattelette ministeri pitäisikö tuota hyvitysmaksujärjestelmää kokonaisuudessaan uudistaa tekijöitä paremmin huomioivaan muotoon

arvoisa puhemies harvoin olen edustaja arhinmäen ja viitasen kanssa samaa mieltä mutta nyt olen harrastaminen suomessa on kallista viimeisen kymmenen vuoden aikana harrastamisen hinta on kolminkertaistunut te te olette ministeri terho pitänyt yllä tätä harrastepassia tämmöistä digitaalista harrastepassi ideaa joka on ideana hyvä mutta mielelläni kuulisin konkretiaa minkälainen työkalu tämä nyt voi olla siinä ilmeisesti tähän tämmöiseen digitaaliseen passiin voitaisiin sitten ladata eri tukimuotoja kunnilta vanhemmilta kelalta ja näin poispäin ja se auttaisi sitten lapsia ja nuoria menemään eri harrastusten pariin ja sitä kautta maksamaan tämä on mielenkiintoinen idea ja mielelläni kuulisin siitä lisää

puhemies tässä käydään monta lajia läpi kun on moniottelija ministerinäkin

kun opintotuesta vielä vastasi ministeri grahn laasonen niin hallitus ei vain jäädyttänyt indeksiä opintotuen osalta vaan poisti sen kokonaan edellinen hallitus sitoi opintotuen indeksiin nykyinen hallitus poisti sen sen lisäksi tehtiin isoin leikkaus mistään väestöryhmästä kun tehtiin nimenomaan opiskelijoille opintorahaan noin neljäsosa opintorahasta perusturvasta leikattiin pois nämä ovat sellaisia ongelmia jotka näkyvät nyt taloudessa oppimateriaalilisää täytyy kehua se on hyvä että tehdään tällaisia laastariratkaisuja mutta se ei korvaa näitä tehtyjä leikkauksia toivon mukaan se on askel eteenpäin siihen että siirrytään ensin maksuttomiin materiaaleihin myös toisella asteella niin kuin kansa laisaloitekin esittää ja myöhemmässä vaiheessa siihen että oppivelvollisuusikä nostetaan kahdeksaantoista vuoteen ja toinen aste on myös velvoittava ja peruskoulun
sitten ministeri terho kaksi minuuttia

arvoisa puhemies monia aiheita yritän ehkä ottaa niitä nyt siinä järjestyksessä mitkä eniten puhuttivat ensinnäkin kiitos ajatuksesta prosenttiperiaatteesta totta kai se ministerille sopii että oman hallinnonalan resursseja kasvatetaan ja ne varmasti menevät suomessa hyvään tarkoitukseen joka tapauksessa näistä erinäisistä rahaan liittyvistä kysymyksistä yritän löytää nyt

esimerkiksi tämä liikuntapoliittisen selonteon eteenpäinvieminen puumala otti sen heti ensimmäisessä ja siinä tarkoititte epäilemättä tällä myös rahapuolta joka on keskeinen osa tässä tässä kokonaisuudessa se on nimenomaan tarkoitus koska kuten toitte aivan oikein esiin miljardien kustannukset syntyvät yhteiskunnalle nyt tästä liikkumattomuudesta jo yksistään siis työttömyyteen verrannolliset kustannukset tämä on ehkä kaikkein suurin rahakysymys mikä koko hallinnonalaani liittyy ja tätä halutaan korjata tässä selonteossa rakennetaan ihan sellainen elinkaarimalli siitä miten liikkuvuutta voitaisiin lisätä suomenmaassa sitten otettiin esiin useissa kysymyksissä tämä hyvitysmaksu joka on myös tärkeä asia eli todella vuonna kaksituhattaneljätoista rakennettiin tämä malli mitä nyt noudatetaan ja nimenomaan tämän mallin logiikalla tässä on tullut laskeva käyrä edustaja viitanen otti esiin tämän selvityksen aiheesta eli siis joka toinen vuosi tehdään selvitys siitä kopioiden määrän kehityksestä ja jos tarkoititte sitä selvitystä niin se on tehty ja nimenomaan täysin sen mukaan on minun toimiaikaani noudatetulla logiikalla sitten päästy itse asiassa paljon suurempaan tulojen laskuun kuin on se kaksi miljoonaa mutta ministeriöhän on neuvotellut sen loivemmaksi niin että se on kaksi miljoonaa mutta kuten tässä otettiin esiin niin olen itse asiassa hyvinkin samaa mieltä siitä että tähän olisi varmaan syytä keksiä jokin kestävämpi periaate kuin tämä nykyinen joka johtaa väistämättä laskeviin rahoihin saanko anoa vielä minuutin lisää että ehtisin

eli se kisamenestys ylipäänsä missä paraurheilijat kyllä näyttivät upeaa mallia että sitä tuli tässä nimenomaan rahoitukseen liittyen minulle on tuotu asiantuntijoilta selkeitä toiveita valmennus ei suomessa ole samalla tasolla siis ammattimainen valmennus kuin monella meidän kilpailijamaalla ja sitten toisekseen on tämä nuorten lahjakkuuksien kuljettaminen sinne aikuisten aikuisten maailmanmestaruuksiin olympiavoittoihin nämä ovat semmoisia asioita mihin varmaan voidaan aika hallittavissa olevilla rahoituksen uudelleenkohdentamisilla tuottaa hyvää ja nimenomaan tämä paraurheilijoiden kysymys joka ei suoraan ole budjettikysymys mutta on muuten periaatteellinen ja ehdottomasti tärkeä kysymys joka tuli usealta olen tuonut kyllä sulille selväksi sen että kohtelun täytyy ehdottomasti olla yhtäläistä yhtäläistä kaikilla urheilijoilla toivon että

keskityn tähän hyvitysmaksuun sen taustaan eli silloin vuoden

se tuli voimaan ja sitä ennen oli käyty pitkä prosessi etsitty uutta mallia miten tämä voitaisiin hoitaa tulevaisuudessa vanha malli oli aikansa elänyt silloin kompromissiksi muodostui se kun ei muuta ratkaisua löytynyt jonka kaikki olisivat voineet yhteisesti hyväksyä että päädyimme tähän budjettirahoitukseen tuolloin rahoituksen taso nostettiin siitä noin neljästä viiva viidestä miljoonasta yhteentoista miljoonaan ja se oli poliittinen päätös silloin tiedettiin että siihen ei ole tieteellistä selvitystä mikä olisi oikea taso mutta se tuplaantui siitä olemassa olevasta tasosta mikä oli hyvä ja oikein silloin sovittiin nimenomaisesti että seuraavan kerran kun näitä tarkastellaan tarvitaan puolueeton tutkimus siitä mikä voisi olla oikea kohtuullinen taso niin että tekijät saavat kohtuulliset hyvät korvaukset nyt hallitus on tehnyt tämän ilman tätä sivistysvaliokunta halusi että sille annetaan selvitys sitten tämän vuoden loppuun mennessä tästä asiasta näitä selvityksiä ei ole tehty ja sitähän järjestöt juuri nyt kovasti ihmettelevät samoin puhemies olen olen vastannut ja vahvistanut kysymyksen siitä että kun vm tulkitsee nyt niin että että tämä oli aikanaan oikea taso niin näinhän ei ollut vaan se

arvoisa puhemies kuuntelin tuossa paljon liikuntatoimen osalta minkälaisessa maailmassa me elämme suomalaisessa urheilussa kun menestystä ei ole tullut minusta vikaa tulee paljon siitä että suomalainen urheilu on tullut nuorille kalliiksi perheillä ei ole varaa maksaa näitä seuraosuusmaksuja lisenssejä ja vakuutuksia ne sisältävät kuntien perimiä kenttävuokria ja kaikkia tämmöisiä vastaavia maksuja etenkin semmoiset vähävaraiset perheet kieltävät yksinkertaisesti lapsiltaan osallistumisen liikuntaan ja seuratoimintaan sen takia kun ei ole rahaa jäin miettimään sitä olisiko mahdollista ruveta miettimään millä tavalla valtio lähtisi tukemaan sitä että kunnat eivät edes perisi näitä näitä maksuja näistä salivuokrista ja muista vastaavista tilavuokrista koska ne ovat erittäin kalliita riippuen lajista jääkiekossa ne ovat mahdottoman kalliita puhutaan kuukausittain sadoista euroista mitä pitää maksaa jossakin muussa lajissa vähän vähempi ne ovat erittäin kalliita lajeja ja kun puhutaan niin se tuntuu jäävän

puhemies me emme ole tässä keskustelleet lainkaan elokuvasta on elokuvan ympärillä tapahtunut paljon on näitä me too selvityksiä elokuvasäätiön lainsäädäntöä uudistettu sitten tämä tuotantotukiasia tuli se on ehkä enemmän temin toimialaa mutta kuitenkin voisin kysyä ministeriltä onko jo dataa millä tavoin se on vaikuttanut viime vuosi itsenäisyyden sata oli kotimaisen elokuvan kannalta hieno vuosi ja tämä vuosi tulee sitä myös olemaan odotan erityisesti kahta elokuvaa jääköön nyt mainostamatta mutta toisen olen jo nähnyt ja toista menen ennakkoon huomenna katsomaan

miten ministeri ylipäätänsä näkee suomalaisen elokuvan tulevaisuuden näitten tällaisten tapahtuneiden lainsäädäntöuudistusten jälkeen

arvoisa rouva puhemies kun puhutaan urheilusta ja liikunnasta niin usein keskitytään liikaa huippu urheiluun tietenkin kun se on se joka näkyy kaikkein eniten julkisuudessa ja sitten ajatellaan jotenkin että rahaa lisäämällä huippu urheilussa tulokset paranisivat mutta kun verrataan meidän julkista rahoitusta huippu urheilussa muihin pohjoismaihin niin siinä me emme juurikaan jää jälkeen vaan se iso ero tulee yksityisessä rahoituksessa minusta tämä rahastoaloite on ihan hyvä ja kannatettava erityisesti kun siinä lähdetään siitä että toinen puolikas tulee yksityiseltä puolelta mutta edelleen peräänkuulutan sitä että huippu urheilussa me emme saa niitä tuloksia eivätkä ne ole kaikkein tärkeimpiäkään ellei meillä ole niitä nuoria jotka pääsevät harrastamaan ja liikkumaan ja että pääsee kokeilemaan tai ainakin aikaisemmin oli mutta kun oleellista on se että pääsee harrastamaan pysyvästi saa sen joukkueen saa sen seuran saa sen yhteisön ympärille niin tämä on se syrjäyttävä tekijä kun nuorelta viedään se yhteisö muilla on varaa harrastaa ja he saavat harrastaa ja jotkut nuoret jäävät ulkopuolelle tämä on se iso sosiaalinen kysymys
arvoisa puhemies inspiroiduin itsekin kun tässä kollegat käyttävät niin hyviä puheenvuoroja ja ajattelin nostaa esille islannin ihmeen johon kävin kesällä tutustumassa mitä ihmeessä islanti jonka nuoret vielä pari vuosikymmentä sitten voivat huonoimmin koko euroopassa kahdessa vuosikymmenessä kun heidän nuorensa nyt voivat paremmin kuin mitkään muut eurooppalaiset nuoret tämä liittyy erityisesti juuri tähän harrastustoimintaan josta tässä useammat kollegat ovat ovat hyvin puhuneet yksi keskeinen tekijä tässä islannin ihmeessä oli juuri se että harrastukset tuotiin kaikkien lapsien ulottuville sekä kulttuuriharrastukset että urheiluharrastukset ne tuotiin koulujen ja koulupäivien yhteyteen ja myös huolehdittiin siitä jatkuvuudesta ja yhteisöllisyydestä siitä että kaikilla lapsilla ja nuorilla oli aikuisia heitä kuljettamaan näihin harrastuksiin ja siitä että nämä harrastusmahdollisuudet olivat jatkuvia juuri niin kuin edustaja arhinmäki tässä äsken hyvin painotti toivoisin että myös suomessa kulkisimme kohti tämäntyyppistä kehitystä koska islannin tulokset ovat aivan ihmeellisiä meidän kannattaisi katsoa niistä mallia

arvoisa rouva puhemies tässä taiteen ja kulttuurin puolella tämä kysymys vos uudistuksesta on erittäin iso me tarvitsemme tarvitsemme valtionosuuslaitoksia minusta on väärä tämä vastakkainasettelu vapaan kentän ja vosin välillä tarvitaan pysyviä työpaikkoja tarvitaan sitä että meillä on myös maakunnissa pienemmissä keskuksissa ammattimaisia pysyviä työpaikkoja ammattimaista teatteria ammattimaisia museoita täytyy kehua museokorttia se on ollut loistava innovaatio sillä on on saatu valtava määrä lisää kävijöitä museoihin se on tarkoittanut sitä että kun aikaisemmin joutui miettimään että laitanko sen kaksitoista euroa onko minulla aikaa niin nyt voi pyörähtää vaikka vain viisitoista viiva kaksikymmentä minuuttia käydä muutaman teoksen katsomassa ja sitten tulla pois tästä päästään kysymykseen designmuseosta te olette yhdessä helsingin kaupungin kanssa vienyt tätä ajatusta eteenpäin mikä sen rahoituskuvio nyt on miten sitä on mietitty jos sen rahoitus tulee kulttuuribudjetin sisältä investointiin ja

noussut uusia puheenvuoropyyntöjä edustaja paloniemi
arvoisa rouva puhemies kiitos edustaja feldt rannalle islannin ihmeen esille nostamisesta se on erinomainen ajatus ja minusta meidän pitäisi yhdessä lähteä sitä ikään kuin avaamaan ja katsomaan mitä kaikkea se tarkoittaa haluan vielä kommentoida sen verran että itse asiassa pieni suomen ihmehän meillä on se kuinka paljon meillä harrastetaan musiikkia mistä on syntynyt se mahdollisuus että että meillä on niin paljon huippuammattilaisia musiikin puolella meillä on paljon kuoroja meillä lapset soittavat opiskelevat harrastavat musiikkia kyllä se johtuu siitä että varsin varhain on nimenomaan tarjottu mahdollisuuksia opiskeluun ja harrastukseen se on tavallaan osa tätä ihmettä

arvoisa puhemies vielä tuohon kun edustaja arhinmäki puhui huippu urheilun rahoituksesta olen ihan samaa mieltä että se ei tietenkään sillä ratkea mutta sitten sekin on sanottava että se on valtavan pieni kun vertasitte kulttuuribudjettia valtion budjettiin että miten pieni se on olen samaa mieltä sitten kun puhutaan huippu urheilun budjetista ja suhteutetaan se vaikkapa tähän meidän koko keltaiseen kirjaan niin sehän on sitten

jäin pohtimaan näitä koululiikuntaan liittyviä ongelmia yksi semmoinen hyvä keino mitä on koettu ainakin tuolla meillä seurojen sisällä on se että on seuratukijärjestelmä kehitetty ja viety eteenpäin sitä että saadaan koululiikunnan pariin näitä urheiluseurojen vetäjiä vetämään liikuntatunteja ja liikuntajuttuja sisälle eli luodaan näitä tämmöisiä mahdollisuuksia eri liikkumismahdollisuuksia siellä sisällä se on hyvä tuki niille ihmisille jotka koulussa tekevät sitä liikunnan opetusta tämmöinen on saatu jatkumaan eteenpäin vietyä nyt olen pohtinut sitä asiaa että mitenkä tämä jatkossa tulee menemään eteenpäin koska se seuratuki on aina ollut rajallinen niitten toimijoitten osalta ja ja kuitenkin se tarve on jatkuva siellä sisällä koska meillä on hirmu paljon vähävaraisia perheitä ja ja lapsia jotka eivät pääse seuratoimintaan muuten mukaan

arvoisa puhemies palaan vielä minäkin tähän kulttuuripuolen vosiin siinä suhteessa että haluaisin vielä korostaa tässä kokonaisuudistuksen tarpeessa sitä näkökulmaa aivan kuten edustaja arhinmäki jälleen että näitä ei pidä asettaa vastakkain vaan nähdä se kaikki iso merkitys mikä koko uudistuksella on paitsi että ihmiset voivat paremmin pääsevät osaksi luovuutta ja henkinen hyvinvointi kasvaa niin myös ihan puhtaasti tähän keltaiseen suoraan liittyvä vaikutus on tietenkin se että kun eri alueilla missä näitä teattereita orkestereita museoita on elinvoima kasvaa talous kasvaa työllisyys kasvaa niin sitä kautta myös taloutemme voi paremmin jos näin voisi sanoa tällä on niin monia laajoja ulottuvuuksia hyvinvointiin talouteen työllisyyteen kaikkeen eli siksi arvoisa ministeri olen sitä mieltä että kannattaisi mahdollisimman nopeasti nyt etsiä ne puuttuvat miljoonat ja toteuttaa tämä uudistus tehdä se satsaus kulttuuriin millä juuri tähdätään tähän prosenttiperiaatteeseen ja sitten myöhemmin tulevina vuosina nauttia tämän uudistuksen hedelmiä myös parempina talouslukuina
arvoisa puhemies edustaja arhinmäki otti kantaa suomalaisen huippu urheilun rahoitukseen mihin mielestäni edustaja puumala vastasi hyvin mutta ongelma ei ole varmasti siinä onko sitä rahaa nyt sitten kaksitoista miljoonaa vai kolmetoista miljoonaa vai jopa kaksikymmentä miljoonaa tietenkin kaksikymmentä miljoonaa auttaisi mutta ongelma on siinä miten resurssit kohdentuvat kuka suomalaista huippu urheilua johtaa mielestäni nämä ovat niitä kysymyksiä joihin toivoisin että liikuntapoliittisessa selonteossakin otetaan kantaa

tämä on mielestäni ongelma meidän pitäisi tehdä selkeät pelisäännöt siihen kuka vastaa suomalaisesta huippu urheilusta ja sinne kohdennetaan sitten resurssit sillä me varmasti voisimme saada näistä pienistäkin resursseista mitä huippu urheiluun laitetaan tällä hetkellä enemmän irti
puhemies meillä on todella hienoja asioita mihin edustaja paloniemi viittasi juuri tämä että lapset harrastavat musiikkia kuvataidetta laajassa määrin kaikki vaikuttaa lapset taiteen perusopetuksen kautta pääsevät musiikkikasvatuksen piiriin musiikkiopistoihin ei ei heistä tule kuin muutamista ammattimuusikoita he ovat eräänlainen juuri sille että esimerkiksi maakunnalliset orkesterit elävät ilman yleisöä eivät orkesterit tule toimeen ja usein tällaisilla joille on jo lapsena juurrutettu se rakkaus musiikkiin se säilyy läpi elämän näitä on hyvin monilta elämänalueilta vastaavia

arvoisa puhemies myös edustaja paloniemi innostui tästä islanti islanti asiasta halusin vielä nostaa esille sen asian kun olemme paljon puhuneet täällä liikuntapaikkojen mahdollistamisesta ja ja fasiliteeteista että islannin ihmeessä taustalla olivat juuri yliopistotutkijoiden todistelut todistelut ja faktat siitä että että mahdollisuuksien lisäksi tarvitaan ohjattua toimintaa se oli se avain islannissa islannissa erittäin tarkasti kunnat seuraavat sitä että joka ikiselle lapselle tulee tämä aktiviteettipassi ja ei pelkästään sitä että kaikki sen saavat vaan että kaikki sitä myös käyttävät jos sitä jollain asuinalueella tai jossain väestöryhmässä ei jostain syystä käytetä niin siihen puututaan ja pyritään järjestämään sellaisia aktiviteetteja joita nämä lapset ja heidän perheensä haluavat käyttää eli mahdollisuuksien lisäksi myös ohjattua toimintaa ja systemaattista seurantaa tämän voimme oppia islannista toivon että ministeri

arvoisa rouva puhemies tämä lasten ja nuorten oikeus harrastamiseen se on minusta kaikkein isoin kysymys puhutaan sitten kulttuurista ja taiteesta tai liikunnasta ja urheilusta se tuo sitä sosiaalista pääomaa se tuo sitä yhteisöä ja se tuo tuo niitä onnistumisen kokemuksia mutta tästäkään huolimatta kaikki eivät pärjää te vastaatte myös ministeri terho nuorisosta ja nyt nyt oleellista on että

pyritään huolehtimaan että kukaan ei putoa mutta valitettavasti osa putoaa miten me huolehdimme siitä että meillä etsivä nuorisotyö toimii huolehditaan siitä että löytyy tämmöisiä vamos tyyppisiä hankkeita joissa ihan niitä elämän perusasioita aamulla heräämistä aamupalan syömistä päivärytmiä käydään läpi tätä kautta me saamme nostettua nuoria takaisin yhteiskuntaan meillä ei ole varaa menettää yhtään nuorta ja sen vuoksi myös nuorisotyöllä on suuri merkitys

arvoisa puhemies otetaan myös ensimmäiseltä kysymyskierrokselta niitä mihin en ehtinyt vastata ensinnä hyvin monet kysyivät liikkuvasta koulusta ja sen tulevaisuudesta kuten muistetaan liikkuva koulu oli alun alkaenkin

valtion tuen osalta määräaikaiseksi tarkoitettu kärkihanke mutta alusta saakka

mukana kunnat koska tämä on näin hyvin saatu liikkeelle tietäen myös nämä alun perin asetetut asetetut rajoitteet niin uskon ja virkamiehistöni uskoo että tämä liikkuva koulu tulee jatkumaan nyt kuntien vastuulla kuten on alun perinkin ollut tarkoitus nyt kun tätä viedään vahvasti myös toiselle asteelle niin uskomme ja toivomme että se lähtee siellä yhtä hyvin vos uudistukseen viittasivat useat henkilöt tästä uudistuksesta tosiaan voisi puhua hyvinkin pitkästi mutta lyhyesti se tarina mitä minun aikanani on ehtinyt tässä tapahtumaan tulin kesken vaalikauden ministeriksi ja keskeltä mukaan tähän prosessiin jolloin laadittiin asiantuntijatyöryhmän toimesta tätä selvitystä miten kannattaisi

hyvin varhaisessa vaiheessa minullekin valkeni että tätä uudistusta ei ole mahdollista tehdä ilman lisärahoitusta ja

menemättä aiempiin vaiheisiin tämän oivalsin jossain vaiheessa ja hetken näytti että on pakko rahoituksen puutteessa haudata koko homma no sitten tämä selvitystyö valmistui siinä oli kiistanalaisena osana oikeastaan hyvin keskeinen osa kieltämättä noin kolmasosa uudistusta oli hyvin kiistanalaista mukaan lukien tämä tampereen työväen teatteri joka laitettiin ikään kuin maksumieheksi siinä siinä versiossa minkä vastaanotin asiantuntijatyöryhmältä eli esimerkiksi tämä teattereiden rahoitus mutta toisaalta museoiden ja vapaan kentän rahoitus oli lausuntokierroksella saanut myönteisen palautteen tälle löydettiin myös rahoitus siten on päästy nyt tähän että tämä uudistus liikkuu kahdelta kolmasosaltaan jo tällä vaalikaudella nyt koko ajan mutta tämän yhden kolmasosan mikä myös lienee aivan perusteltua uudistaa pohdiskelu on nyt käynnissä se pohdiskelu kyllä etenee tällä vaalikaudella mutta

budjettiriihen ollessa takana tällä vaalikaudella ei enää ole mahdollista saada rahoitusta sille puuttuvalle osalle tätä uudistusta joten se jää se yksi kolmasosa tästä uudistuksesta tässä lyhyt versio vaikkei se ehkä siltä kuulostanut urheilun tasa arvo on meitä kaikkia puhuttava aihe ja todella täällä jo tuotiin puolestani esiin tämä harrastuspassi joka on yksi askel oikeaan suuntaan siinä tosiaan pääsee kokeilemaan mutta siitä ei välttämättä saada ikuista mahdollisuutta tässä kohtaa sen tarkoitus on olla nimenomaan kokeiluna siis kokeiluna sen nuoren kannalta kylläkin valtakunnallisena järjestelmänä mutta siten että nuori saa määräaikaisen mahdollisuuden sen kautta tutustua eri harrastuksiin se on yksi askel toinen on tietysti urheilupaikkojen saatavuus ja tämä esille tuotu seuratuki joka siis kohdistuu nimenomaan sellaisiin harrastuksiin missä kuukausimaksut nämä ovat kaikki tärkeitä se tuotiin aivan oikein esiin että nimenomaan sieltä nuorista ja toivottavasti laajasti urheilua harjoittavasta nuorisosta myös ne huippu urheilijat tulevat ja sitten taas ne huippu urheilijat innostavat nuoria urheilun pariin eli tämä on kokonaisuus jossa pitäisi välttää vastakkainasetteluja ajankohtainen keskustelu huippu urheilun johtovastuusta ja resursseista on sellainen mihin tullaan myös tässä selonteossa ottamaan ottamaan kantaa se on erittäin eläväinen esimerkki minkä edustaja wallinheimo toi että ei tiedä kenelle valittaa huonosta menestyksestä ehkä järjestelmän tarkoitus onkin ollut se ettei ole oikein selvää kuka on vastuussa mahdollisesta huonosta menestyksestä mutta oma käsitykseni on se että poliitikon pitäisi olla ennen kaikkea mahdollistaja ja sitten ammattilaisten tulee ottaa se johtovastuu mahdollisimman vahvasti

olympiarahastosta se hyvä pointti että suomessa yksityinen tuki on jäljessä monista meidän kilpailijamaistamme toivottavasti tämä nyt osaltaan edistää sitä että se yksityinen tuki huippu urheilullekin lisääntyy kuitenkin huippu urheilun merkitys kansalaisille on edelleen olemassa vaikka menestystä on tullut huonommin kuin männävuosina seitsemänkymmentäneljä prosenttia suomalaisista on ilmoittanut kyselytutkimuksissa että huippu urheilu on heille tärkeää arkkitehtuuri ja designmuseo vielä kymmenessä sekunnissa sen rahoitus ja ylipäänsä sen eteenpäinvieminen on vielä tässä loppuvaalikaudella minulle tärkeää mutta se rahoitusmalli hahmotellaan nyt tässä syksyn aikana ja palataan sitten asiaan kun yksityiskohdat ovat

nyt opetus ja kulttuuriministeriön pääluokka on käsitelty ja näin ollen siirrymme nyt sitten puhujalistaan edustaja heinäluoma poissa edustaja huhtasaari poissa edustaja hoskonen poissa edustaja salolainen poissa edustaja pakkanen poissa edustaja viitanen olkaa

puhemies täytyy sanoa että kokeneellekin konkarille tulee joskus puheenvuoro melkeinpä

ja tulonjakovaikutuksista joista olemme keskustelleet haluan vielä kerran alleviivata sitä häkellyttävää tosiasiaa että jälleen kerran valitettavasti hallitus pysyi omilla linjoillaan ja toimi niin että myös tämän budjetin seurauksena käy niin että kolmannes ihmisistä menettää tuloja ja

se kolmannes on nimenomaan näitä pienituloisimpia ihmisiä se ei valitettavasti yllätä mutta minun mielestäni se on erittäin selkeä näyttö jälleen kerran hallituksen arvovalinnoista arvovalinnoistahan tässä puhemies on viime kädessä kysymys kun teemme myös näitä valtion talousarvioita ja nyt on pakko taas kerran sanoa että kyllä rahaa on tuntunut riittävän veroratkaisuissa esimerkiksi miljoonaperintöjen veronkevennyksiin ja kaikkiin näihin mutta jälleen kerran se pieni ihminen on on unohdettu tässä eräänä yksityiskohtana lienee juuri se iso tekijä eli se että kaikesta huolimatta edelleen nämä indeksileikkaukset ihmisten perusturvaan jatkuvat ja ne jatkuvat siitä huolimatta että talous kasvaa mikä on tietenkin hyvä asia kun myötätuulta maailmalta tulee ja ja siksi tulisi kuulua kaikille haluan vielä kerrata puhemies tässä sen että joka kesä tämän hallituksen aikana olen kuullut esimerkiksi keskustan ryhmän puolelta vaatimuksia kesävaatimuksia siitä että nyt on tarttuva köyhän asiaan on tehtävä eläkeläisköyhyyttä torjuvia toimia kaikkea tätä olen oikeastaan vähän innostunutkin kesän aikana odottanut että no nyt varmasti sieltä budjettiriihestä näin tulee kun niitä niin jämerästi päähallituspuolue vaatii mutta kuinka ollakaan sitten aina pettymys on ollut suuri kun leikkaukset ovat jatkuneet ja täsmälleen samat ideologian mukaiset linjaukset on tehty eli tähän tarvitaan suunnanmuutos jos ei tule niin toivottavasti kansa sitten vaaleissa sanoo mielipiteensä tästä kehityksestä mikä tällä hetkellä on toinen asia puhemies minkä haluan nyt vielä osaltani todeta mikä mielestäni on hyvin tärkeä teema tässä vaiheessa kun elämme syksyä on tietenkin työelämä sen turvallisuus kaiken kaikkiaan on ollut kyllä sääli seurata sitä että tässä päivässä hallitus edelleenkin haluaa aika uppiniskaisesti tuoda tätä

ja asiaa vastustaa opettajista sairaanhoitajiin tätä vastustetaan että hallituksen tarvitsee väen vängällä ikään kuin haastaa riitaa ja viedä eteenpäin tällaista kiistanalaista esitystä joka ei ole myöskään

ja nyt sitten oikeastaan vihonviimeisenä tässä tulee esitys potkujen antamisen helpottamisesta tässä puhemies päällimmäisenä kaksi isoa teema jotka minun mielestäni hallituksen tulisi vielä harkita uudestaan tämän budjettiesityksen yhteydessä

arvoisa puhemies ihmiskunnalla on kaksi suurta koko ihmiskuntaa ja koko planeettaa koskevaa kohtalonkysymystä ilmastonmuutos on niistä paremmin tunnettu ja siitä on tänäänkin salissa puhuttu luonnon monimuotoisuuden hupeneminen on tulevaisuudellemme yhtä suuri uhka mutta yleisesti paljon vähemmän tiedostettu tutkijat ovat varoittaneet siitä että maapallon historian kuudes suuri sukupuuttoaalto on käynnissä hallituksen budjettikirjasta on vaikea huomata että hallitus olisi siitä tietoinen ja toimisi osaltaan sen puolesta että luonnon monimuotoisuuden hupeneminen voitaisiin pysäyttää ensi vuosikymmenen vaihteeseen mennessä kuten suomi on kansainvälisellä sopimuksella sitoutunut on hienoa että itämeren suojeluun tulee lisää rahaa mutta myös luonnon monimuotoisuuteen sekä metsien ja maaperän hiilinielujen suojelemiseen toivoisi samanlaista havahtumista tällä hallituskaudellahan ympäristönsuojelun määrärahojen leikkaus on ollut noin puolet siitä tasosta edellisen hallituksen kaudella kaudella tähän on käytetty hallitus on jo myöntänyt sen että suomi ei pysy yk sitoumuksessaan eli siinä että luonnon monimuotoisuuden hupeneminen pysäytettäisiin vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä me ehkä elämme sellaisessa tietyssä ihmisten hybriksessä ja harhassa luullen että maapallo on ikään kuin alusta jota me vain käytämme me voimme tehdä suunnilleen mitä vain todellisuus kuitenkin on se että ihminen itsekin on elävän luonnon tuote evoluution tuote ja me olemme erittäin monella tavalla riippuvaisia ekosysteemeistä ehkä yksinkertaisin asia ymmärtää on se että me tarvitsemme hengittääksemme happea ja sitä varten tarvitaan metsiä ja merien leviä me tarvitsemme myös ruokaa tarvitsemme niitä kasveja joista me ja meidän karjamme saavat ravintoa ihmisten ruokakasveista kolme neljäsosaa tarvitsee pölyttäjiä se mikä vaikuttaa pölyttäjähyönteisiin vaikuttaa myöskin muihin hyönteisiin hyönteiskato on yksi niistä huolenaiheista mitä liittyy käynnissä olevaan kuudenteen sukupuuttoaaltoon ja hyönteiskato näkyy myös esimerkiksi ennen hyvinkin yleisten lintukantojen hupenemisena nämä nyt vain muutamina esimerkkeinä siitä mitä luonnon monimuotoisuus myös ihmisille merkitsee ympäristövaliokunta viime viikolla kuuli asiantuntijoita tästä asiasta ja siinä yksi ekosysteemikokonaisuus joka nousi voimakkaasti esille oli suot koska suoekosysteemit kuuluvat suomen uhanalaisimpiin niin soidensuojelulla olisi luonnon monimuotoisuuden kokonaisuuden suojelun kannalta todella kiire soidensuojelu on myöskin ilmastonsuojelun kannalta tärkeää tämä on yksi niistä asioista

joita hallitus ei ole riittävästi huomioinut vihreät ovat tuoneet esille myöskin sen että vaikka hallitus on luvannut että ilmasto on yksi ykkösasioita ja myös valtiovarainministeri on puhunut kauniita ilmastosta ja ilmaston huomioimisesta budjetissa niin tämä tuskin lainkaan oikeasti näkyy budjetissa edelleen meillä sellaiset tuet mukaan lukien verotuet jotka suosivat fossiilisten polttoaineiden kulutusta ovat suuruusluokkaa miljardin verran ja esimerkiksi turpeen verotuki oli tämän hallituksen aloittaessa miljoonaa euroa vuodessa ja vaikka turpeen veroa pikkuisen nostetaan siltä alennetulta tasolta johon hallitus toimikautensa alussa sen laski niin silti valtiovarainministeriön arvio siitä paljonko turpeen verotuki ensi vuonna on on yli miljoonaa euroa

eli haluan korostaa sitä että kaikki se raha millä edistämme fossiilisten polttoaineiden käyttöä tekee ilmastonsuojelun kalliimmaksi arvoisa puhemies ylitin viisi minuuttia ja

arvoisa puhemies tätä hallituksen budjettiesitystä niin yleinen näkemys hallituksen puolelta tuntuu olevan se että asiat ovat niin paljon paremmin ja oppositio on kovin kiittämätön siinä että emme kehu hallituksen suuria saavutuksia siitä että työllisyys on kohentunut ja talous on on vakaammalla pohjalla

siinä varmasti onko se edellisen hallituksen kauden päätöksiä vai tämän hallituksen se ei ehkä ole kaikkein hedelmällisin keskustelu ja siihen on ehkä turha mennä itse haluan kiinnittää huomiota siihen miten tätä hallituspolitiikkaa on

tässä että samanaikaisesti kun työllisyys on kasvanut talous on kasvanut niin meillä on kuitenkin ihmisryhmä joka joka on jätetty osattomaksi tästä kasvusta joka nyt on on ollut ja josta nyt tässäkin budjetissa jaetaan rahaa varsinkin kun nämä kaikkein pienituloisimmat olivat se joukko jolta ensimmäisenä leikattiin kun hallitus aloitti kautensa siinä kohtaa todettiin että on pakko säästää ja kaikkien täytyy osallistua näihin talkoisiin ja tulla mukaan siihen että talous saadaan nousuun

tulisi olla se joukko jolle ensimmäisenä annetaan on totta että työllistymisen parantuessa on parantunut ja tämä on hieno asia mutta meillä on joukko ihmisiä jotka

eivät pääse työmarkkinoille he ovat esimerkiksi eläkeläisiä ei heidän oma taloudellinen tilanteensa pysty parantumaan siitä että he saisivat työtä ja sen takia indeksileikkaukset näihin etuuksiin jotka koskettavat juuri näitä kaikkein pienituloisimpia työelämän ulkopuolella olevia

olisi pitänyt nyt perua kun meillä on varaa jakaa sen sijaan että tasaisesti kevennettiin veroja kaikilta veronkevennykset olisi pitänyt kohdistaa sinne kaikkein pienituloisimpiin ja sitten ennen kaikkea niihin joilla ei ole ei ole tuloverotusta ollenkaan vaan jotka ovat näiden etuuksien varassa hallitushan itse teki selvityksen taloudellisista vaikutuksista naisiin tai siis

ja se se aika karusti osoitti että naiset ovat kärsineet sipilän hallituksen talouspolitiikasta eniten se johtuu nimenomaan näistä sosiaalietuuksien indeksien leikkauksista ja jäädytyksistä ja kun me tiedämme että

pienituloisten joukossa on nimenomaan paljon eläkeläisnaisia yli vuotiaita naisia ja ylipäätänsä naisten eläke on jo ennestään keskimäärin noin neljäsataa euroa kuukaudessa vähemmän kuin miesten eläke niin nyt nämä leikkaukset ovat kohdistuneet juuri näihin kaikkein pienituloisimpiin naisiin ja eläkeläisköyhyys on yhä suurempaa jopa kahdeksankymmentäkuusi prosenttia eläkeikäisistä naisista on hävinnyt yli viisikymmentä euroa tämän hallituksen toimenpiteiden johdosta ja se on valtava luku tasa arvon eteen mitä yritämme tehdä niin palkkatasa arvon kuin muuten tasa arvon eteen valitettavasti tämän hallituksen aikana ei ole päästy eteenpäin koska myös kiky leikkaukset ja lomarahojen pidätykset kohdistuivat julkiselle sektorille juuri sinne missä on eniten naisia töissä julkisten sektorin naisvaltaisille aloille he ovat joutuneet kärsimään sipilän hallituksen politiikasta sen takia se että hallitus teki nyt tämän selvityksen tasa on hyvä asia koska se kertoo karua kieltä siitä miten nämä päätökset ovat vaikuttaneet eri sukupuoliin mutta tämmöiset selvitykset pitäisi tehdä jo siinä vaiheessa kun päätöksiä tehdään ei jälkijättöisesti sama oikeastaan kestävän kehityksen budjetoinnin osalta on hienoa että tällaisia työkaluja luodaan mutta niitä työkaluja pitää myös käyttää siinä vaiheessa kun niitä päätöksiä tehdään niillä ei ole mitään käyttöä jos eivät ne vaikuta päätöksiin ja niitten päätösten

arvoisa puhemies

eri ministeriöiden toimialoja läpikäydessämme on tähän mennessä pidetty runsaasti mielenkiintoisia puheenvuoroja näiden kuluneiden kahden päivän aikana keskustelun tässä käydessä kohti loppuaan haluan vielä kiinnittää yleisellä tasolla huomiota kahteen asiaan jotka kuvaavat tätä käytyä keskustelua kokonaisuudessaan ja ovat mielestäni kyllä vielä mainitsemisen arvoisia asioita kun puhumme kuluneesta hallituskaudesta ja nyt erityisesti ensi vuoden budjetista hyvin monissa puheenvuoroissa on todettu ettei oppositio hallituksen politiikassa tai heidän tekemissään päätöksissä mitään hyvää tämä väite maalaa mielestäni hyvin yksipuolisen kuvan tässä salissa käydystä keskustelusta sillä myös kiitoksen sanoja on kuultu odotukset ja vaatimukset siitä että opposition tulisi ensi sijassa kiittää hallitusta sen toteuttamasta politiikasta ovat kuitenkin demokratian lähtökohtia ajatellen outoja lopulta se onko kiitoksia tullut ja miltä tahoilta ei liene tässäkään lähetekeskustelussa se oleellisin seikka kaiken debatin taustalla vaikuttavat lopulta puolueiden väliset arvoerot hallituspuolueiden osalta arvot konkretisoituvat viime kädessä niissä laki ja talousarvioesityksissä joita tähän saliin tuo käsiteltäväksi nyt niitä arvioidaan suhteessa ensi vuoden talou teen mutta myös suhteessa koulutuspolitiikkaan talous ja veropolitiikkaan sosiaalipolitiikkaan ympäristöön ja energiaan liittyviin kysymyksiin ja niin edelleen on selvää ettemme omista arvolähtökohdistamme voi jakaa kokonaiskäsitystä näistä teemoista hallituksen kanssa tämä ei perustu siihen yleisesti kuultuun väitteeseen ettei oppositio halua muulla tavoin toimia jolla hallituspuolueiden edustajat tarttuvat yksittäisten lakien ja esitysten yksityiskohtiin pyrkii mielestäni heikentämään tämän yleiskuvan muodostumista myös äänestäjille aina jotain hyvää on nähtävissä mutta kokonaisuus on kuitenkin se mikä ratkaisee arvoisa puhemies en allekirjoita väitettä että sdp oppositiopuolueena keskittyisi vain kaiken esitetyn vastustamiseen me emme ole väittäneet että hallituksen esittämät lisäykset kohdentuisivat epätarkoituksenmukaisesti tai että ne eivät olisi aiheellisia henkilökohtaisesti koen että aito kiitos näiltä osin on paikallaan tarkoitan aidolla kiitoksella kuitenkin sitä ettei se sisällä piikkejä joilla pyritään kääntämään keskustelu toisen osapuolen heikkouksiin rehellistä ja ihan aiheellista on kuitenkin todeta että hallituksen linjaa yleensä tällä hallituskaudella ei voida kuvata koulutusta peruspalveluja ja sosiaaliturvaa kuntataloutta tutkimusta ja kehitystä ilmastonmuutoksen ehkäisyä perheiden tai heikoimmassa asemassa olevien hyvinvointia tukevaksi siis kun tarkastelemme kokonaisuutta kun neljän vuoden aikana vuoron perään leikataan ja lisätään lopputulemana on tällöin sellainen silppusotku josta tavallisen kansalaisen on on hyvin vaikea saada selvää ei kai kukaan meistä voi vakavasti esittää että yksittäiset lisäykset niin tarpeellisia kuin ne ovatkin poistaisivat sen tosiasian että ne eivät kata niitä leikkauksia ja heikennyksiä joita vastaaviin kohteisiin on tehty en itsekään tavallisena kansalaisena ymmärrä logiikkaa jonka mukaan voisimme vetää johtopäätöksen että nyt käännetty ja epäkohdat korjataan arvoisa puhemies suurin esitetty kritiikki keskeisin esitetty kritiikki tässä salissa on kohdistunut siihen että hallituksen esityksestä puuttuvat isot sosiaalisesti taloudellisesti ja ekologisesti kestävän kasvun kannalta elintärkeät tulevaisuuden investoinnit mielestäni haasteet ne haasteet joihin toistuvasti viitataan voidaan ratkaista vain pitkäjänteisesti tulevaisuuteen katsovilla poliittisilla linjauksilla neljä vuotta on kehittämisen näkökulmasta hyvin lyhyt aika yksi suurimmista vaikeuksista on se että näiden linjausten tulisi olla yhteisesti rakennettuja yli puoluerajojen allekirjoitettavissa se ei ole mahdollista ilman laaja alaista parlamentarismia ja aitoa yhteistä keskustelua päämääristä joihin lainsäädännöllisesti pyrimme sdp on tarjonnut hallitukselle viittä kestävää kasvua tukevaa uudistusta joiden toimeenpaneminen olisi ollut mahdollista huomioida jo ensi vuoden talousarvion yhteydessä meillä olisi ollut mahdollisuus uudistaa perhevapaita niin että eri elämänvaiheissa ja tilanteissa elävien perheiden tarpeet tulevat huomioiduksi mallissamme perheiden vapautta ja vanhempien välistä yhdenvertaisuutta tuetaan lisäämällä joustavuutta ja parantamalla naisten asemaa työmarkkinoilla

kehittää varhaiskasvatusta niin että kaikilla lapsilla olisi aidosti mahdollisuudet laadukkaaseen esiopetukseen ja päivähoitoon lopuksi meillä olisi ollut mahdollisuus toteuttaa työllisyyttä ja hyvinvointia tukeva verouudistus nämä ovat ne avaukset jotka tästä budjettiesityksestä puuttuvat ja se on sääli sillä tulevaisuusinvestointien kanssa on kiire meillä olisi ollut mahdollisuus saattaa ne alulle yhdessä jo tämän kauden aikana nyt vastuu niistä jää tuleville kausille ja voimme vain toivoa että seuraavia hallitusneuvotteluja käytäessä tehdyistä virheistä opitaan ja kykenemme avoimeen ja aitoon vuorovaikutukseen perustuvaan keskusteluun ilman sitä suuria yhteiskunnallisia uudistuksia on hyvin vaikea viedä eteenpäin

mäkistä hyvästä ja rakentavasta puheenvuorosta siinä oli analyysiä paljon puhemies puhuin jo tuossa äsken pitkään puhujakorokkeelta en aio tässä sen enempää puhua mutta haluan sanoa yhden asian kun tässä on nyt puhuttu budjetin rakenteesta ja siitä että on hyvä että otetaan tällaisia tiettyjä teemoja kuten kestävä kehitys ja halutaan kokonaisvaltaisesti tarkastella asioita

muun muassa valtiovarainvaliokunnan sivistys ja tiedejaoston toimesta oli se kun annoimme lapsiasiavaltuutetulle lausuntoa hänen kertomuksestaan ja silloin pyydettiin että myös valtiovarainvaliokunta analysoisi tätä näkemystä nimenomaan suhteessa miten valtion budjetissa tulisi tällaiset asiat huomioida minusta oli myönteinen hyvä ja tärkeä asia se että koko valtiovarainvaliokunta omassa lausunnossaan sosiaali ja terveysvaliokunnalle otti sen kannan että meidän täytyy monestakin syystä tulevaisuudessa tosissamme pyrkiä siihen että pystymme arvioimaan nimenomaan

niin tämä vaikutusten arviointi myös lapsivaikutusten arviointi on tätä kautta tullut jo yhden valiokunnan selkeäksi terveiseksi eteenpäin

arvoisa puhemies äskeinen puheenvuoroni jäi siihen kun totesin että fossiilisten polttoaineiden käytön tukeminen verohelpotuksilla tai muilla tavoilla tekee ilmastonmuutoksen hillinnän kalliimmaksi kuin sen tarvitsisi muuten olla lisäksi fossiilisten polttoaineiden käyttöä suosivat tuet jotka tosiaan edelleen ensi vuodenkin budjettiesityksessä ovat miljardin luokkaa vievät varoja tärkeiltä asioita sellaisilta asioilta jotka oikeasti ovat ratkaisevia tulevaisuutemme rakentamisen kannalta kuten koulutus ja tutkimus taloustieteilijäthän korostavat sitä että koulutus ja tutkimus ovat niitä kansantalouden kannalta kaikkein tuottoisimpia sijoituksia niihin rahan käyttäminen on oikeaa sijoittamista kansakunnan tulevaisuuteen fossiilisten polttoaineiden käyttöä suosivat tuet vievät rahaa myös kehitysyhteistyöltä vievät rahaa esimerkiksi siltä että voisimme tukea maailman köyhiä naisia joista huomattavan moni tulee raskaaksi vastoin tahtoaan siinä että tietoa seksuaalisuudesta lisääntymisestä ehkäisystä olisi paremmin saatavilla ja myös ehkäisyvälineitä olisi paremmin saatavilla tämä on yhteiskuntien kehityksen kannalta tärkeimpiä avainasioita sen lisäksi että se tietysti naisten elämän ja oikeuksien kannalta on yksi avainasioita sen lisäksi että hallitus ei todellakaan ole kyennyt vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä suosivia tukia tämä hallitus on ottanut kehitysyhteistyövaroista pois myöskin valtion päästökaupasta saamat tulot mutta hallituksen ilmastopolitiikassa on toki myönteisiäkin asioita kuten muun muassa ministeri tiilikaisen osuudessa tässä salikeskustelussa tuotiin esille yksi niistä hyvistä asioista on hallituksen lupaus kieltää kivihiilen poltto vuoteen kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän mennessä ja odotan toiveikkaana tätä koskevaa lakiesitystä jonka hallitus on luvannut vastaava asia pitäisi tehdä turpeelle vihreät ovatkin esittäneet eräpäivän asettamista viimeisen käyttöpäivän asettamista kaikille fossiilisille polttoaineille siten että kivihiilestä turpeesta ja lämmitysöljystä luovuttaisiin ensi vuosikymmenen loppuun mennessä ja maakaasusta ja öljyn käytöstä liikenteessä luovuttaisiin kaksituhattakolmekymmentä luvun loppuun mennessä ja kaksituhattakolmekymmentä luvun aikana myöskin päästäisiin siihen että suomi olisi hiilineutraali viime vuonnahan julkaistiin tutkimus jonka mukaan jotta pariisin sopimuksen ilmastotavoitteet eli siis ilmastonmuutoksen hillintä reilusti alle kahteen asteen lähemmäs puoltatoista astetta saavutettaisiin

helpottaa maailmassa on hyvin vähän sellaisia maita joiden kansalliset päästötavoitteet ovat linjassa pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden kanssa me olemme tottuneet pitämään euta globaalina ilmastohyviksenä mutta myöskään tähän mennessä hyväksymät päästövähennystavoitteet joissa suomi on mukana eivät vastaa pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta vaan on arvioitu että ne vastaavat ilmastonmuutoksen hillintää johonkin vähän kolmeen asteen alapuolelle jos ilmastonmuutos näin pitkälle pääsisi niin se tarkoittaisi jo erittäin laajoja erittäin tuhoisia muutoksia jotka vaikuttaisivat vähintäänkin satojen miljoonien ihmisten elämään

ryhtyisimme muita maita kirittämään tässä asiassa suomen oma sitra on myöskin kansainvälisillä foorumeilla tuonut esille sitä miten pohjoismaissa toimiviksi osoitettuja keinoja voidaan muuallakin maailmassa käyttää ja miten tämä osaltaan auttaisi globaalien päästövähennystavoitteiden toteuttamista sitra on myös todennut että jotta suomen omat päästötavoitteet olisivat oikeasti linjassa pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden kanssa päästöjä pitäisi vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä alentaa kuusikymmentä prosenttia ja vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä jo satakolmekymmentä prosenttia eli pitäisi päästä siihen että meidän maassamme hiilinielut olisivat suuremmat kuin päästöt tämä tarkoittaa sitä että me emme millään voi näistä päästötavoitteista ilmastotavoitteista selvitä ellemme pidä hiilinieluistamme huolta arvoisa puhemies nyt

arvoisat edustajat kaiken varalta palautan mieliin mitä on puhemiesneuvosto päättänyt tämän lähetekeskustelun kulusta elikkä

etukäteen

puheen maksimipituus on enintään viisi minuuttia joita ei ole ennakkoon pyydetty jotka keskustelun aikaan täällä sitten pyydetään suositus on viisi minuuttia mutta edustajan pitäessä tärkeänä että hän voi jatkaa sen hän voi tehdä maksimissaan seitsemään minuuttiin asti tämä ikään kuin muistin virkistämiseksi siitä mitä on sovittu

arvoisa puhemies edustaja hassi mainitsi helposti muistettavan tasavuosiluvun kaksituhattaviisikymmentä suomen itsenäisyyden juhlarahasto todella on arvioinut että tuohon vuosilukuun kaksituhattaviisikymmentä mennessä suomen päästövähennysten pitäisi olla satakolmekymmentä prosenttia kaksituhattaviisikymmentä kuulostaa kaukaiselta mutta ei se ihmiselämässä niin kovin kaukana ole omat lapseni ovat

neljäkymmentäviisi neljäkymmentäkolme neljäkymmentä ja kolmekymmentäneljä vuotiaita vuonna kaksituhattaviisikymmentä itse olen jos hyvin käy seitsemänkymmentäneljä vuotias tuohon vuosilukuun kaksituhattaviisikymmentä mennessä lienee jo ratkennut miten tässä ilmastokriisin ratkaisussa oikein käy onnistummeko siinä vai emme itse ainakin haluan katsoa lapsiani silmiin ja todeta että parhaamme yritimme arvoisa puhemies aihe on niin että se kuuluu erityisesti tähän budjettikeskusteluun aihe on myös niin ajankohtainen että senkin vuoksi se ehdottomasti kuuluu tähän budjettikeskusteluun aihe ei ole voinut jäädä keneltäkään huomaamatta kulunut hellekesä metsäpaloineen satovahinkoineen ja sinilevälauttoineen on herättänyt ihmisiä ilmastonmuutoksen todellisuuteen meillä on edessämme valinta joko muutamme tapaamme tuottaa energiaa liikkua asua kuluttaa ja elää tai sitten romutamme sen perustan jolle hyvinvointimme ja yhteiskuntamme on rakennettu seuraavilla sukupolvilla sitä mahdollisuutta valita ei enää ole ilmastokriisi on torjuttava nyt sitä on torjuttava likipitäen jokaisessa päätöksessä teemme ja etenkin valtion talousarviota koskevissa päätöksissä joita tänäänkin olemme käsittelemässä suomalaiset ansaitsevat tietää kuinka kunnianhimoisiin ilmastotoimiin puolueet todella sitoutuvat ja tästä budjettikirjastahan joka edessänne on näkee hallituspuolueiden tämänhetkisen tahdonlujuuden ja ilmastonmuutokseen suhtautumisen vakavuusasteen me vihreät emme pidä sitä lainkaan riittävänä vaikka oikeansuuntaisia asioita esitetään suuruusluokan pitäisi olla vielä kunnianhimoisempi ihmisten huoli ilmastonmuutoksen etenemisestä kasvaa ja samalla kasvavat vaatimukset konkreettisista poliittisista päätöksistä ilmastokriisin torjumiseksi ilmastonsuojelun on oltava asia numero yksi kaikki muut yhteiskunnalliset ja poliittiset tavoitteet nimittäin menettävät merkityksensä jollei ilmastokriisin torjunnassa onnistuta arvoisa puhemies mielestäni suomen on oltava edelläkulkija ilmastokriisin ratkaisemisessa ja käännettävä ratkaisut kilpailukyvyksi uusiksi innovaatioiksi ja työpaikoiksi ilmastoystävällisille vaihtoehdoille on kysyntää joka puolella maailmaa meillä ei ole ole varaa herätä jälkijunassa tavoitteena on oltava pariisin sopimuksen mukaisesti lämpenemisen pysäyttäminen selvästi alle kahteen asteeseen mieluummin yhteen viiteen asteeseen lämpenemistä emme kokonaan voi estää se on ollut käynnissä jo pitkään on arvioitu että nykymenolla jo kaksituhattakaksikymmentä luvulla olemme nimittäin päästäneet ilmaan niin paljon hiilidioksidia että yhteen pilkku viiteen asteen lämpeneminen on vääjäämätöntä tuntuva ja jyrkkä suunnanmuutos on siis myös aivan välttämätön arvoisa puhemies seuraavan hallituksen on otettava ilmastonmuutoksen torjunta tosissaan nykyinen hallitus on lisännyt tai ainakin ajanut sellaista politiikkaa joka on lisännyt metsähakkuita metsien hiilinielusta välittämättä ja jatkanut rahan syytämistä fossiilisen energian tukiin tukenut turpeen polttoa päästöistä piittaamatta tämä suunta on käännettävä ja se on tehtävä pian meidän on kiristettävä tavoitteita ja asetettava fossiilisille polttoaineille eräpäivä me vihreät olemme nuo eräpäivät esittäneet on otettava käyttöön uutta ajattelua ja uusia keinoja ja uskallettava uudistaa ja luopua vanhasta meidän on toimittava nyt ja turvattava tulevaisuus se on meidän vastuullamme

arvoisa herra puhemies suomen taloudella menee kovaa tätä hehkutusta olemme kaksi päivää täällä mutta ketkä tästä talouden kasvusta hyötyvät ketkä keräävät ne hedelmät talouden kasvusta kun hallituskausi alkoi kun köyhille tehtiin leikkauksia pienituloisilta leikattiin sanottiin että kaikkien pitää osallistua talkoisiin nyt mahdollisuus hyvitetäänkö niitä leikkauksia joita hallitus on pienituloisille tehnyt jos katsoo valtiovarainministeriön omia laskelmia niiden mukaan kolmasosa väestöstä on sellaista jonka käteenjäävät tulot laskevat ensi vuonna vaikka talous kasvaa kolmasosa ja tämä kolmasosa ei ole hyvätuloiset vaan se on kaikkein pienituloisimmat sivistyneen yhteiskunnan merkki on se miten hyvin se pitää heikoimmassa asemassa olevista huolta tämä hallitus jatkaa leikkaamista nousukaudella hyvinäkin aikoina pienituloisilta vaikka taloudessa menee hyvin hallituksen mukaan ei koskaan oikeistohallituksen porvarihallituksen mukaan mene ilmeisesti niin hyvin että pienituloisille suunnattuja leikkauksia voitaisiin peruuttaa ei edes ensi vuoden osalta ei esimerkiksi eläkeläisiltä ja työttömiltä leikataan indeksijäädytyksillä aivan kuten on tehty aikaisempinakin vuosina indeksijäädytys on tehnyt kolmensadan miljoonan euron reiän kaikkein pienituloisimpien tuloihin joillekin hallitus haluaa kuitenkin jakaa lisää hallitus höylää pienituloisten tuloja mutta veropohjaan se poraa samaan aikaan uusia reikiä sijoituksia varten halutaan säätää uusi osakesäästötili kustannuksiksi arvioidaan satakuusikymmentä miljoonaa euroa tämä on hallituksen mukaan kuulemma kansankapitalismia kun kaikki voivat sijoittaa viisikymmentätuhatta euroa pörssiosakkeisiin eikä niiden osingoista tarvitse maksaa veroja niin kauan kun ne pidetään osakesäästötilillä no nyt minä sitten vain mietin ketkä tähän kansankapitalismiin osallistuvat osallistuvatko siihen esimerkiksi lastenhoitajat kätilöt tai sairaanhoitajat joilta hallitus on leikannut lomarahoja hekö lomarahaleikkausten jälkeen lähtevät sijoittamaan viisikymmentätuhatta euroa pörssiyhtiöiden osakkeisiin ja laittamaan ne osakesäästötilille arvoisa puhemies ruotsissa on otettu käyttöön sijoitussäästötili ja on käyty läpi sitä keitä tämä on hyödyttänyt yllättäen kaikkein varakkaimpia suomessa kuulemma näin ei tule tapahtumaan koska sijoituksille on asetettu matala viidenkymmenentuhannen euron katto mutta itse asiassa tähän järjestelmään on jo sisäänrakennettu kova kiista siitä kokoomus kun ajoi tätä osakesäästötiliä he ajoivat sitä että sillä ei olisi kattoa ollenkaan ja sinisten puumerkki on se että kun vastustuksesta huolimatta tämäkin meni läpi aivan kuten vaikkapa hallintarekisteri niin he saivat tässä vaiheessa viidenkymmenentuhannen euron katon onko niin että tämän katon vuoksi tästä hyötyvät työssä käyvät ahkerat työntekijät joiden lomarahoja on leikattu vai kävisikö niin että tämän osakesäästötilinkin hyödyn keräävät ne jotka ovat kaikkein varakkaimpia joilla on irrottaa

pörssiosakkeisiin arvoisa puhemies tämä yksittäisenä asiana osoittaa mikä on hallituksen politiikka ketä se hyödyttää indeksijäädytyksien perumiseen ei löytynyt rahaa edes nousukauden huippuvuosina silloin kun taloudella menee kovaa mutta kyllä miten veronmaksua voidaan siirtää löytyy hallitukselta aina ymmärrystä

jatkossakin on hyvä sen että meidän osaamisemme on korkealla sen että me voimme tutkimuksen kehittämis ja innovaatiotoiminnan kautta luoda uutta koulutus koulutus ja koulutus on se keino millä me pystymme varmistamaan myös tulevaisuudessa maamme menestyksen mutta tuntuu siltä että hallitus on nähnyt koulutuksen vain menoeränä koulutuksesta on leikattu tällä kaudella euroa ja tämä näkyy arjessa ihan joka tasolla varhaiskasvatuksesta aina yliopistoon ja tutkimuslaitoksiin

kaikki tiedämme miten suuri merkitys sillä on jokaisen lapsen opinpolulla ja mitä satsaamme huolehdimme siitä että ryhmäkoot ovat pieniä että jokaisella on oikeus varhaiskasvatukseen joka tasoittaa niitä sosiaalisia eroja ja tasoittaa sitä opinpolkua eteenpäin niin sen paremmin me varmistamme sen että jokainen lapsi ja nuori saa hyvät eväät tulevaisuudelle ja toisaalta sen että me jatkossa saamme hyvää osaavaa koulutettua työvoimaa mitä tämä maa tarvitsee peruskoulun ja lukion osalta kunnat ympäri paikkauksia siihen että heidän omien oppilaitostensa rahoitus pysyisi riittävänä esimerkiksi oppimateriaalit monissa kunnissa eri puolilla suomea on jouduttu laittamaan minimiin ja kirjoja kierrätetään jo niin monetta vuotta että siellä rupeaa olemaan jo aivan vanhentunutta

tietoa ammatillisesta koulutuksesta hallitus on leikannut äärimmäisen paljon ja me tiedämme sen että se näkyy ammattikoulujen arjessa rajusti viisitoista vuotiaat peruskoulun päättäneet oppilaat kaipaavat lähiopetusta mutta sitä ammattikouluissa on todella vähän ei se itseopiskelu ei se itsenäisesti tehtävien suorittaminen ole monellekaan peruskoulun jälkeen helppoa näillä nuorilla on usein semmoinen käsitys että silloin jos lukujärjestyksessä ei ole lähiopetusta ei ole koulua ollenkaan no tämä siihen että nuoremme eivät saa ammatillisessa oppilaitoksessa sitä ammattitaitoa mitä he sieltä lähtevät hakemaan ja sitten yritykset työelämä ihmettelevät kun ammattikoulusta valmistuu nuoria ja heillä ei ole sitä perusosaamista jota pitäisi sen takia on äärimmäisen tärkeää että me varmistamme sen että meidän peruskoulumme on niin laadukas siellä on riittävästi resursseja jokainen oppilas saa riittävästi tukea että peruskoulun jälkeen jokainen nuori pystyy siirtymään toiselle asteelle ja suorittamaan siellä opinnot loppuun me tiedämme sen että pelkän peruskoulun varassa tänä päivänä ei selviä tämän päivän työelämä jatkossa vielä muuttuu ja vaatii meiltä useampaa koulutusta aikana ne hyvät taidot täytyy siellä peruskoulussa saavuttaa ja siksi meidän täytyy panostaa siihen peruskoulutukseen jotta meidän nuoremme pääsevät toiselle asteelle ja meidän täytyy varmistaa että jokainen nuori pääsee toiselle asteelle ja suorittaa toisen asteen tutkinnon vain siten meillä riittää osaavia työntekijöitä tulevaisuudessa no sitten kun mennään ammattikorkeakouluun yliopistoon sieltä tämä hallitus on leikannut rajusti nyt

hallitus iloitsee siitä että sinne on laitettu tutkimusrahaa on nostettu mutta samanaikaisesti edelleen meidän yliopistoltamme ja ammattikorkeakoulultamme indeksileikkaukset vievät ensi vuodelta enemmän rahaa on aivan älytöntä että

sinänsä ihan tervetulleita rajujen leikkauksien jälkeen

pitää erikseen hakea mikä kuormittaa näiden tiukalle vedettyjen oppilaitoksien elämää entisestään kun pitää väsätä hanketta ja hakemusta ja hakea erillisiä projekteja sen takia täytyy laittaa perusrahoitus kuntoon täytyy satsata perustutkimukseen täytyy huolehtia siitä että meidän peruskoulutuksemme on vahvaa jokainen saa sieltä tukea niin että jokainen nuori pääsee jatkamaan opinpolkua peruskoulutuksen jälkeen ja jotta tämä kaikki toimii ja jotta meidän tulevaisuutemme ylipäätänsä toimii edustaja hassin ja siitä miten meidän täytyy ottaa ilmastonmuutos tosissaan ovat oikeastaan sen kaiken pohjana

arvoisa puhemies jatkan vielä ilmastosta

jotka eivät ole mukana eun hiilidioksidipäästökaupassa nojaavat erittäin suurelta osin metsäbioenergian käytön lisäämiseen ja tähän juuri sisältyy hallituksen ilmastopolitiikan sokea piste tai musta piste miten vain halutaan se se nähdä sillä tutkijat ovat tuoneet esille sen että metsien hakkuiden voimakas lisäys nykytasosta pienentäisi rankasti metsien hiilinielua tämä on olennaisin kysymys sen kannalta mikä on suomen nettovaikutus ilmastonmuutokseen tämän päivän ympäristöministeriötä ja energia asioita koskevassa debatissa ministeri tiilikaisenkin puheenvuoron rivien väleistä ymmärsin hänenkin myöntävän sen että ilmaston kannalta hiilinielun pieneneminen on yhtä paha asia kuin päästön kasvu ja näinhän todella on hallituksen oman ilmasto ja energiastrategian vaikutusarvion mukaan jos metsien hakkuut kasvavat suunnitellulla tavalla hiilinielut pienenevät niin paljon että se tekee tyhjäksi sen ilmastohyödyn mitä saadaan liikenteen päästöjen puolittamisesta ja muilla sektoreilla tapahtuvista päästövähennyksistä eli suomen nettovaikutus ilmastonmuutokseen ei ollenkaan puhdistuisi ennen vuotta kaksituhattakolmekymmentä mutta itse asiassa kun bios tutkimuslaitoksen tutkijat kävivät läpi suomen yklle tekemää päästöjen maaraporttia jossa siis ennakoidaan politiikkatoimien vaikutus tulevaisuuteen ja jonka suomen osalta tehnyt tilastokeskus he totesivat että metsien hiilinielun pieneneminen on tämän suomen yklle antaman raportin mukaan jopa suurempaa kuin päästöjen pieneneminen jolloin suomen nettopäästöt ilmakehään vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä kasvaisivat kolmisenkymmentä prosenttia myös ilmastolain nojalla asetettu kansallinen ilmastopaneeli joka on siis tutkijoiden elin jonka lainmukainen tehtävä on neuvoa meitä poliittisia päättäjiä ilmastoon liittyvissä asioissa on muun muassa maa ja metsätalousvaliokuntaa ja ympäristövaliokuntaa heti pariisin ilmastokokouksen jälkeen siitä että mikäli metsien hakkuut merkittävästi kasvavat niin hiilinielu pienenee moniksi vuosikymmeniksi ilmastopaneelin suositus on se että hakkuita ei merkittävästi lisättäisi ja lisäksi sitten siinä mitä meidän puuraaka aineista tehdään meidän pitäisi parhaamme mukaan lisätä kestävien puutuotteiden siis sellaisten puutuotteiden joiden käyttöikä on pitkä valmistusta kuten esimerkiksi ja puuhuonekaluja ja lyhytikäisten tuotteiden joista puuenergia on kaikkein lyhytikäisintä mutta myöskin esimerkiksi paperi on varsin lyhytikäistä osuutta pitäisi saada pienenemään jos haluaisimme että hyödynnämme metsiä ilmaston kannalta parhaalla mahdollisella tavalla tutkijat ovat pitäneet hämmentävänä ja huolestuttavana sitä että julkisessa keskustelussa hallitus on halunnut korostaa vain muilla sektoreilla tapahtuvia päästövähennyksiä tai suunniteltuja päästövähennyksiä ja on koettanut vaieta siitä että hallituksen omat toimet toisaalta ovat pienentämässä hiilinieluja tähän on kiinnittänyt huomiota yli kuusikymmentä suomalaista tutkijaa myös iso joukko eurooppalaisia huippututkijoita on varoittanut siitä että jos bioenergiaa lisätään eussa sellaisella tavalla että siinä painetaan villaisella metsien hiilinielun pieneneminen niin tehdään karhunpalvelus ilmastolle muun muassa professori van ypersele joka on ipccn eli siis hallitusten välisen ilmastopaneelin entinen varapuheenjohtaja on tuonut esille sen että kun metsä hakataan ja uutta metsää istutetaan niin toki ne taimet sitovat ilmasta hiilidioksidia mutta menee parhaassakin tapauksessa vuosikymmeniä voi mennä reilusti yli viisikymmentä vuotta ennen kuin metsän hiilinielu palautuu sille tasolle missä se oli ennen hakkuita ja hän muun muassa on varoittanut siitä että tämän takia vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä puun energiankäyttö voi olla ilmastovaikutuksiltaan jopa kaksi viiva kertaa pahempi kuin fossiilisten käyttö arvoisa puhemies jotta oikeasti kantaisimme oman ilmastovastuumme pitää tehdä ainakin seuraavat asiat pitää asettaa eräpäivä kaikille fossiilisille polttoaineille ei pelkästään kivihiilelle vaan myös muille kuten turpeelle ja öljylle ja kaasulle on ryhdyttävä voimakkaampiin toimiin hajautetun energiantuotannon edistämiseksi ja sähkömarkkinoiden sääntöjen muuttamiseksi sellaisiksi että pienkuluttaja tuottajan rooli voi kasvaa mukaan lukien älyverkkojen ja ja älyverkkopalvelujen kehittäminen metsien hiilinielut pitää säilyttää vähintään nykytasolla henkilöliikenne tulee sähköistää joukko ja kevyen liikenteen osuutta pitää kasvattaa ja niiden palvelutasoa pitää parantaa biopolttonesteillä on paikkansa niitä ei kannata tuhlata henkilöliikenteessä vaan ne pitää säästää raskaalle liikenteelle edustaja

äskettäin valtiovarainministeriön entinen korkea virkamies sixten korkman muistutti meitä siitä että talouden tulevaisuuden kannalta on tärkeää että talous uudistuu että ei pelkästään huolehdita vanhoista vahvoista aloista parasta talouden uudistamista on se että teemme ratkaisuja joilla edistämme ilmastonmuutoksen hillintää suomessa ja luomme näin mahdollisuuksia koko